ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana kaksikymmentäkaksi asian käsittely keskeytettiin neljästoista kahdettatoista kaksituhattaseitsemäntoista pidetyssä täysistunnossa

arvoisa puhemies tänään esittelyssä ovat opetus ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muutokset valiokuntakäsittelyssä ensinnäkin todettiin tämä nykyinen tilanne aloitan siitä opetus ja kulttuuriministeriön määrärahoja on satakuusikymmentäneljä miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden kaksituhattaseitsemäntoista varsinaisessa talousarviossa vähennykset vähennykset johtuvat pääsääntöisesti siitä että hallitusohjelman mukaisesti valtionosuuksiin ei tehdä indeksikorotuksia ensi vuodelle ja sen lisäksi esitykseen sisältyy kilpailukykysopimuksesta ja aikaisemmin tehdyistä säästöpäätöksistä aiheutuvia vähennyksiä toisaalta on korostettava että hallituksen käynnistämien kärkihankkeiden lisäksi useita tärkeitä lisäpanostuksia kuitenkin tulee koulutukseen ja tutkimukseen kulttuurin ja taiteen perusrahoitus säilyy lähes ennallaan budjetti sisältää niiden lisäksi merkittäviä kertaluonteisia panostuksia rahapelitoiminnan jakamattomien voittovarojen rahastosta irrotetuilla rahoilla arvoisa puhemies mennään sitten yksityiskohtiin ensinnäkin todetaan heti alkuun että valiokunta kuluvan vuoden talousarvioon satatuhatta euroa karjalan kielen elvytysohjelman käynnistämiseen yleissivistävän koulutuksen asiaa käytiin huolellisesti läpi ensinnäkin on syytä aloittaa varhaiskasvatuksesta ennen kuin pääsemme sitten perusopetuksen puolelle valiokunta korostaa laadukkaan varhaiskasvatuksen merkitystä ja siltä osin haluaa lisätä valiokunnan käsittelyssä perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen laadun kehittämiseen kaksi miljoonaa euroa lisäksi aloitettuihin uudistuksiin niin niin asiakasmaksujen alentamiseen kuin kokeiluun viisivuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta suhtaudutaan erittäin myönteisesti ja korostetaan myös osallistumisasteen parantamista perusopetuksen puolella todetaan ensinnäkin että peruskoulun tasa arvon vahvistamiseen ja haasteellisilla alueilla toimivien koulujen avustamiseen tarkoitettua rahoitusta lisätään tässä budjetissa kahdellakymmenelläviidellä miljoonalla eurolla näin koulutuksellista tasa arvoa edistäviin toimiin esiopetuksen ja perusopetuksen erityisopetuksen laadun kehittämiseen sekä näihin edellä mainittuihin liittyvään opetusryhmäkoon pienentämiseen koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen ja peruskoulun alueellisen eriarvoisuuden torjuntaan on käytettävissä ensi vuonna neljäkymmentä pilkku kaksi miljoonaa euroa valiokunta pitää tärkeänä että näitä resursseja osoitetaan peruskoulun alueellisen eriarvoisuuden torjuntaan sitä että pienemmät luokkakoot ovat parantaneet etenkin heikomman sosioekonomisen taustan omaavien oppilaiden oppimistuloksia valiokunta pitää tärkeänä että resurssit kohdennetaan nyt sellaiseen toimintaan mistä tulee suurin vaikuttavuus lisäksi neljäkymmentätuhatta euroa osoitetaan saamenkieliseen varhaiskasvatukseen kerhotoiminnan osalta pidettiin asiaa erittäin tärkeänä kerhotoimintaan ehdotettu avustushan on kaksi pilkku yhdeksän miljoonaa euroa joka on noin kolme miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna siksi valiokunta päätti lisätä kolme miljoonaa euroa kerhotoiminnan tukemiseen myös aamu ja iltapäivätoiminnan merkityksen korostaminen on valiokunnan mukaan erittäin tärkeää ja siksi halutaan erityisesti muistuttaa että maksujen tulee säilyä kohtuullisina luku ja kirjoitustaidon osalta todetaan että valiokunta lisää lukukeskukselle neuvoloiden kautta toteutettavaan hankkeeseen rahoitusta satatuhatta euroa jotta vanhemmille voidaan jakaa neuvoloiden kautta tietoa lukemisen merkityksestä arvoisa puhemies siirrymme sitten vapaan sivistystyön puoleen ja todetaan että sivistystyö on vapaassa kentässä tärkeää ja siltä osin korostetaan tätä uutta merkittävää luku ja kirjoitustaidon koulutusta koulutusta joka tulee nyt opetusministeriön hallinnonalalle ja sitä kautta tarjoaa mahdollisuuden vapaan sivistystyön toimijoille tätä tärkeää tehtävää hoitaa uudistuksessa on perusteltua korostaa resurssien riittävyyttä arvoisa puhemies valiokunta lisää viisisataakahdeksankymmentätuhatta euroa useille eri järjestöille muun muassa suomi kouluille joita en tässä yhteydessä lähde luettelemaan ammatillisen koulutuksen osalta todetaan että reformi tulee voimaan vuoden kaksituhattakahdeksantoista alusta siinä on erittäin hyviä parantavia tekijöitä mutta korostetaan myöskin sitä että määrärahaleikkauksesta tulee haasteita tämän reformin onnistumiselle ja tässä tilanteessa koulutustarjontaa lisätään tuhannella opiskeluvuodella nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi ja osaamistarpeisiin vastaamiseksi ja sen rahoittamiseksi temin pääluokasta siirretään potti

osalta valiokunta korostaa perusrahoituksen merkitystä mutta on tyytyväinen myös näihin uusiin lisäpanostuksiin joita nyt tulee arvoisa puhemies joillakin sanoilla vielä haluaisin pari sanaa todeta siitä että tampereen yliopiston tampereen teknillisen yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhdistyminen on kiinnostava uusi korkeakoulu uudistus joka tapahtuu ja sen riittävät resurssit tulee turvata ammattikorkeakoulun puolella todetaan että valiokunta pitää tärkeänä että myös ammattikorkeakoulujen riittävä rahoitus on tulevaisuudessa turvattua taiteen ja kulttuurin puolella valiokunta tekee viisikymmentätuhatta euroa lisäystä taiteilijoiden toimeentuloon liittyvän allianssimallin selvitystyöhön ja

kaksisataaviisikymmentätuhatta euroa nyt tulevan vuoden budjetissa sitten lisätään yksittäisiin kohteisiin museotoimintaan ja erilaisiin kulttuurin panostuksiin yksittäisiä summia joita en käy tässä luettelemaan todetaan tehdään aika merkittävä lahjoitus suomalais virolaisen kulttuurisäätiön pääomaan ja tässä tapauksessa korostetaan sitä että vielä on välttämätöntä että hallitus arvioi säätiön

arvoisa puhemies kiitos valiokunnan puheenjohtajalle kannustavista sanoista ja eduskunnalle yhteistyöstä ensi vuosi näyttää koulutuksen näkökulmasta monien vaikeiden vuosien jälkeen jo valoisammalta suunta on muuttunut talouden kääntyminen kasvuun ja julkisen talouden vahvistuminen ovat tuoneet meille odotetun mahdollisuuden tehdä myös uusia kohdennettuja panostuksia koulutukseen ja osaamiseen näissä uusissa lisämäärärahoissa katse on käännetty vahvasti koulutuksen kehittämiseen ja syrjäytymisen kohdentaa erityisesti yhtäältä koulutuksen tasa arvoa ja laatua vahvistaviin ja toisaalta kasvua edelleen tukeviin toimiin kuten osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseen kuten valiokunnan puheenjohtaja krista kiuru todisti useita tärkeitä lisäpanostuksia saamme ensi vuoden budjettiin koulutuksen kentälle hyvinvointimme ja menestyksemme ovat rakentuneet ja tulevat rakentumaan sivistyksen ja osaamisen varaan siksi uudistamme suomalaista koulutusjärjestelmää kaikilla sen tasoilla varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin ja tutkimukseen sekä aina elinikäiseen oppimiseen saakka uudistaminen koskee kaikkia koulutuksen ulottuvuuksia rakenteita rahoitusta toimintatapoja ja sisältöä arvoisa puhemies varhaiskasvatuksen uudistamista jatketaan varhaiskasvatuslain seuraavalla vaiheella uusi peruskoulu ohjelman avulla tuetaan uusien opetussuunnitelmien jalkautumista vauhditetaan uusien oppimisympäristöjen käyttöönottoa ja vahvistetaan koulujen yhteisöllistä toimintakulttuuria lukiouudistuksen joka käynnistettiin tuossa puoliväliriihessä tavoitteeksi on määritelty että lisätään lukiokoulutuksen vetovoimaa vahvistetaan lukiokoulutuksen laatua ja oppimistuloksia ja sujuvoitetaan siirtymistä lukiosta korkeakouluopintoihin ammatillisen koulutuksen reformi tulee voimaan ensi vuoden alusta jolloin koulutuksen lainsäädäntörahoitus ja ohjausjärjestelmät sekä tutkintojärjestelmä uudistuvat tämä uudistus on suurin koulutusuudistus lähes kahteen vuosikymmeneen ja tärkeää että tätä uudistusta ja sen toimeenpanoa mahdollisimman hyvin pystyisimme tukemaan ja siihen ensi vuodelle kohdennetut reformin tuen lisäpanostukset tulevat kyllä erittäin tarpeeseen ja ne tullaan parhaalla mahdollisella tavalla kanavoimaan siten että ammatillinen koulutus pystyy näihin ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteisiin mahdollisimman hyvin ja nopealla aikataululla pääsemään tukea tarvitaan tutkimus ja innovaationeuvoston visio ja tiekartta sekä korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vuoteen kaksituhattakolmekymmentä ulottuva visio tarjoavat hyvän perustan korkeakoulutuksen tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan kehittämiseen tavoitteeksi on asetettu yhdessä korkeakoulujen kanssa että vähintään puolet nuorista aikuisista suorittaisi korkeakoulututkinnon vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä muutama sana sen riittää näistä ensi vuoden budjetin panostuksista varhaiskasvatusmaksuja alennetaan ensi vuoden alusta seitsemälläkymmenellä miljoonalla eurolla se on erityisesti kohdennettu pieni ja keskituloisiin ja sisaralennus viisikymmentä prosenttia koskee kaikkia perheitä maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin saamme tämän päätöksen myötä kuusituhattaseitsemänsataa perhettä tämä maksualennuskokonaisuus joka on jo toinen tällä hallituskaudella lisää koulutuksellista tasa arvoa ja parantaa samalla myöskin työn kannusteita viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu käynnistetään ja siihen on varattu rahoitusta samoin varhaiskasvatuksen henkilöstörakennetta kehitetään tavoitteena turvata osaavan henkilöstön määrä ja lisätä erityisesti yliopistokoulutettuja lastentarhanopettajia peruskoulun tasa arvopanostuksia on lisätty ensi vuoden budjetissa ja se tulee erittäin tarpeeseen sillä voidaan tukea kouluja että niitä kuntia joissa kehittämisresurssit peruskoulussa ovat vähäiset ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanon tuesta jo kerroinkin samoin haluan tuoda esille valiokunnan puheenjohtajankin esille nostaman nuorisotyöttömyyden vähentämisen nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi ja osaamistarpeisiin vastaamiseksi kohdistetaan yhdeksän pilkku neljä miljoonaa euroa ammatillisen koulutuksen tarjonnan lisäämiseen ja tällä rahoituksella lisätään koulutuksen määrää tuhannella opiskelijavuodella tulee tarpeeseen luonnontieteiden ja matematiikan opetuksen laadun nostamiseen panostetaan viisi miljoonaa miljoonaa euroa ja samoin tässä budjetissa näkyvät lisääntyvät tutkimusmäärärahat sekä suomen akatemian kautta että tekesin kautta jaettavaksi samoin vahvistamme datahallinnan ja suurteholaskennan kehittämistä kaikkiaan kahdellatoista miljoonalla ensi vuonna ja se on osa suurempaa laajempaa kokonaisuutta joka parantaa tutkimuksen edellytyksiä suomessa myös ammattikorkeakoulujen tki toimintaa tuetaan viiden miljoonan euron lisärahoituksella se on hyvä alku nämä mainitut ja muutamat muut koulutuksen uudistukset ja panostukset joita meillä on ovat vain nostoja siitä mitä mitä kaikkea teemme koko koulutusjärjestelmän ketjua käymme läpi sillä vain uudistamalla voimme varmistaa että suomi pysyy jatkossakin koulutuksen esimerkkimaana kantavina ajatuksina uudistustyössä on meillä vahvan osaamispohjan rakentaminen ja kaikkien pitäminen mukana tässä vuoden kaksituhattakahdeksantoista talousarviossa uudistumista tuetaan kohdentamalla panoksia sinne missä eurot ovat vaikuttavimmin käytössä tukevat parhaalla mahdollisella tavalla vahvan koulutuksellisen tasa arvon ja hyvän osaamisperusteisen kilpailukyvyn tavoitteita vielä kerran kiitos eduskunnalle yhteistyöstä rakentavaa debattia toivoen

arvoisa puhemies kulttuurin ja taiteen urheilun liikunnan ja nuorisotyön sekä opintotuen vastuualueella ensi vuoden talousarvioesitykseen sisältyy lukuisia uudistuksia

kulttuurista ja taiteesta kulttuuri ja taidepolitiikan tavoitteena on taiteellisen ja muun luovan työn tekemisen edellytysten parantaminen kulttuurin perusta säilytetään vahvana ja elinvoimaisena tavoitteena on myös turvata taide ja kulttuuripalveluiden saatavuus ja saavutettavuus kulttuurin ja taiteen rahoitukseen esitetään ensi vuoden talousarvioon yhteensä neljäsataaviisikymmentäkuusi pilkku kuusi miljoonaa euroa joka on kuusi pilkku seitsemän miljoonaa euroa vähemmän kuin kuluvana vuonna rahapelitoiminnan voittovarojen osuus rahoituksesta on kaksisataaneljäkymmentäneljä pilkku kolme miljoonaa euroa jossa on kymmenen pilkku seitsemän miljoonaa euroa kasvua verrattuna tähän vuoteen arvoisa puhemies hallituksen kärkihankkeella parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta hankkeen tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten tasavertaisia mahdollisuuksia osallistua ja kulttuuriin taiteen perusopetuksen ja muun taide ja kulttuuritoiminnan tarjontaa lisätään ohjatulla kerhotoiminnalla ja lasten kulttuuritoiminnalla kouluissa prosenttitaiteen periaatetta laajennetaan muille kuin visuaalisille taiteenaloille ja kattamaan taide ja kulttuuripalveluiden käyttöä sosiaali ja terveydenhuollossa toimenpiteisiin on varattu vuosille kaksituhattakuusitoista viiva kaksituhattakahdeksantoista yhteensä kymmenen miljoonaa euroa josta vuodelle kaksituhattakahdeksantoista varataan yhteensä kaksi pilkku kuusi miljoonaa euroa teattereiden orkestereiden ja museoiden valtionosuuksiin on esityksessä varattu yhteensä noin sataviisi pilkku yksi miljoonaa euroa yksikköhinnan kustannustason tarkistuksista johtuen taide ja kulttuurilaitosten valtionosuudet nousevat yksi pilkku seitsemän miljoonaa tähän vuoteen verrattuna seuraavaksi muutamia nostoja talousarviosta suomalais virolaisen kulttuurisäätiön pääomittamiseen osoitetaan kuusi miljoonaa viron valtio on tehnyt vastavuoroisuuteen perustuen seitsemänsadantuhannen euron lahjoituksen säätiön pääomaan säätiön toiminnan tukeminen sen pääomaa kasvattamalla liittyy sekä suomen että viron valtioiden sata vuotisjuhlavuosiin kaksituhattaseitsemäntoista ja kansallisteatterin pienen näyttämön perusparannuksen suunnitteluun suunnitteluun varataan miljoona euroa suomenlinnan hoitokunnan toimintamenoihin asuinhuoneistojen perusparannuksiin osoitetaan kaksisataatuhatta euroa matkailun kärkihankkeen kulttuurimatkailuosion toteuttamiseen osoitetaan sataviisikymmentätuhatta euroa siirtona temin pääluokasta audiovisuaalisen alan tuotantokannustin otetaan käyttöön tavoitteena on lisätä suomen vetovoimaisuutta kotimaisten ja kansainvälisten tuotantojen toteuttamispaikkana kannustin toteutetaan okmn ja temin kesken ja sen käytännön toimeenpanosta vastaa tekes arvoisa puhemies seuraavaksi nuoriso ja liikuntatoimesta nuorisotoimialalla edistetään nuorten osallisuutta ja elämänhallintaa sekä tuetaan ja seurataan nuorten kasvu ja elinoloja keskeisinä välineinä tässä työssä ovat vuoden kaksituhattaseitsemäntoista alussa voimaan tullut uudistettu nuorisolaki ja siihen perustuva valtakunnallinen nuorisotyön ja politiikan ohjelma uutena keinona nuorisoalan toiminnan kehittämisessä ovat vuoden kaksituhattakahdeksantoista aikana toimintansa aloittavat nuorisoalan osaamiskeskukset osaamiskeskusten tehtävänä on kehittää ja edistää nuorisoalan osaamista asiantuntijuutta valtakunnallisesti nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan kärkihankkeen rahoitusta kohdistetaan toimiin joilla syvennetään nuorten palveluja tarjoavien tahojen välistä yhteistyötä ja kootaan hyväksi havaittuja toimintamalleja valtakunnallisesti hyödynnettäväksi nuorten työpajatoimintaa ja etsivää nuorisotyötä tuetaan osana kärkihanketta arvoisa puhemies valtakunnallisia ja paikallisia liikuntaolosuhteita kehitetään ja tuetaan kansalaistoimintaa liikunnan edistämiseksi tavoitteena on liikunnan harrastamisen lisääntyminen kaikissa väestöryhmissä huippu urheilua kehitetään tuloksellisesti ja vastuullisesti liikunnan kehitystyön tueksi valmistelemme parhaillaan liikuntapoliittista selontekoa osana hallitusohjelman kärkihankkeita toteutetaan tunti liikuntaa päivässä hanketta sen tavoitteena on että jokainen peruskoululainen liikkuu vähintään tunnin koulupäivänsä aikana lisäksi jatketaan kokeiluja toisen asteen oppilaitoksissa hankkeeseen käytetään vuonna kaksituhattakahdeksantoista kärkihankerahoitusta seitsemän miljoonaa euroa arvoisa puhemies lopuksi opintotuesta perheellisten opiskelijoiden opintotukeen esitetään seitsemänkymmenenviiden euron kuukausittaista huoltajakorotusta jota varten varataan kymmenen euroa huoltajakorotus on merkittävä parannus perheellisten opiskelijoiden asemaan on hienoa että opiskelijajärjestöjen pitkäaikainen tavoite opiskelijaperheiden huomioimisesta

arvoisa rouva puhemies eteenpäin ja ylöspäin se on todellakin suunta hyviä asioita sisältyy tuohon budjettiesitykseen jos lähdetään koulutuspuolelta liikkeelle mielestäni iso linja on perustan vahvistaminen joka nyt näkyy sekä varhaiskasvatuksen puolella siellä lukuisina toimina että peruskoulun puolella siellä on tuo tasa

sitten myöskin mallit siihen miten saadaan pojat pärjäämään miten saadaan perustaa vahvistettua ja miten suomessa pystytään välttämään sellainen ruotsin tie jossa jossa peruskoulussa on ollut nähtävissä selvää rapautumista näkisin että tämän pohjan vahvistaminen on meillä kaikkein tärkeintä nämä toimet eivät tietenkään vielä itsessään riitä mutta ovat ovat hyviä ja oikeansuuntaisia

ensi vuosi näyttää valoisammalta kuin koskaan ja näyttää siltä että lähdemme pirteästi eteenpäin rakentamaan uutta tulevaisuutta tästä iso kiitos myös meidän grahn laasoselle muutamia pohdintoja on hieno asia että meillä vihdoin ja viimein myöskin korkeakoulukenttään saadaan rahoitusta siellä on lippulaivarahoitusta ja nuorille tutkijoille tulee rahaa ne tulevat todella tarpeeseen

on asetettu tavoite että meillä tutkimus ja tuotekehitysmenot ovat neljä prosenttia bktsta

kun lähdemme ponnistamaan kahdesta pilkku kahdeksasta prosentista kohti neljää prosenttia niin tämä on hyvä alku sille yksi asia joka huolestuttaa silti ja johon tulee puuttua viimeistään kehysvaiheessa on meidän hakijasumavuoren purku meillä on valtava määrä lukiolaisia jotka odottavat korkeakoulupaikkaansa ja se vuori on vain kasvanut ja meidän työmarkkinat tarvitsevat uusia tekijöitä kipeästi kysynkin onko meillä mahdollisuutta lähteä miettimään keinoja joilla me hakijasumaa puramme ja joilla ne nuoret jotka haluavat päästä opintojen pariin

puhemies en halua olla ilonpilaaja mutta sitä taustaa vasten että meidän suomalaisten koulutustason nousu on pysähtynyt alueellinen eriarvoisuus kasvaa tiedetään poikien tilanne ja syrjäytymisen määrä enemmänkin olisimme odottaneet minä olen aiemminkin perännyt tätä meillä on nyt

syrjään jäänyttä nuorta petri hilli tutkija on arvioinut että se maksaa yksi pilkku neljä miljardia vuodessa sitten meillä on lähes alle kolmekymmentä vuotiasta nuorta ilman ammattitutkintoa nämä luvut menevät osin päällekkäin mutta suuruusluokka kertoo että tämä on hätätila jolle pitää tehdä jonkuntyyppinen kansallinen ohjelma jolla tähän tartutaan kiinni mitä tekee hallitus ajaa alas nuorten aikuisten osaamisohjelman joka oli nimenomaan kohdennettu näille nuorille sama koskee

arvoisa puhemies kiitos liikuntapoliittisen selonteon tulosta ensi vuonna se on paikallaan valitettavan moni nuori toisen asteen koulutuksen kesken opintonsa syystä tai toisesta keskeyttäneillä työmarkkinoille siirtyminen takkuaa usein ja tulevaisuudennäkymät ovat heikommat kuin yhteen putkeen koulunsa suorittaneilla nuorilla oppivelvollisuuden pidentämistä on jo pitkään pyöritelty yhtenä ratkaisuna syrjäytymisen ongelmaan itse en usko oppivelvollisuuden pidentämisen poistavan ongelmia laajemmassa mittakaavassa uskon että syrjäytymistä ja ja monia muita nuorten ongelmia voidaan ehkäistä tehokkaammin lisäämällä resursseja perus ja toisen asteen koulutukseen kouluissa tulee olla riittävä määrä opettajia jotta myös heikommin perässä pysyvät saavat erityistä tukea opinto ohjauksen merkitystä ei voi kyllin korostaa korostaa hyvä opinto ohjaaja on hukassa oleville nuorille kuin kompassi joka näyttää suunnan elämälle ja kannustaa

ottaa vastaan
arvoisa puhemies eduskunnan sivistysvaliokunta kuunteli syksyn budjettikuulemisissa laajan joukon asiantuntijoita nimenomaan varhaiskasvatuksen ja peruskoulun näkökulmasta teemoina tasa arvo ja yhdenvertaisuus semmoinen iso huoli mikä itselle sieltä nousi on nimenomaan meidän peruskoulussa niiden yhteisöjen jaksaminen ja hyvinvointi tällä hetkellä eräs asiantuntija sanoi todella pysäyttävästi hän on asiantunteva erittäin ansioitunut tehnyt pitkän uran koulutuspolulla ja sanoo että se on hurjaa että kun rehtorit eivät jaksa niin sen jälkeen opettajat eivät jaksa ja kun opettajat eivät jaksa niin sen jälkeen myöskään oppilaat eivät jaksa se näkyy monenlaisena oireiluna se liittyy ennen kaikkea leikkauspolitiikkaan ja se liittyy resursseihin itse ajattelen että tämä on semmoinen kysymys että ohi kaiken meidän pitäisi tällä hetkellä keskittää paljon huomiota siihen miten meidän peruskoulussa voidaan ja miten me voimme kollektiivisesti mahdollistaa että ne olot ovat vähintään inhimillisiä tänään tässä ja nyt se on semmoinen osa alue mitä me emme voi millään tavalla vaarantaa tai ottaa minkäänlaisia riskejä vaan meidän prioriteettimme täytyisi olla että me arvostamme sekä opettajien että kasvattajien työtä ja arvostamme myöskin jokaisen oppilaan yhdenvertaista mahdollisuutta oppia se on irrallaan leikkauspolitiikasta panostuksista arvoisa puhemies
ensinnäkin lämmin kiitos tästä suomalais virolaisen kulttuurisäätiön kuuden miljoonan euron summasta se on erittäin tärkeä hienoa että meidän maidemme välit edelleen kehittyvät olemme hyvin läheisiä sukulaiskansoja erityisesti haluan nostaa esille tämän audiovisuaalisen alan tuotantotuen eli kannustimena kaksikymmentäviisi prosenttia maksuhyvitystä suomessa toteutetun tuotannon kuluista ja mikä tärkeä huomioida myös edeltävältä vaiheelta ja jälkituotannosta meillä on paljon myös yhtiöitä merkittävää jälkituotantoa esimerkiksi tietokonegrafiikkaa jolloin tällä on merkitystä myös siltä osin että jos pelkästään jälkituotanto on suomessa niin sekin voi tukea saada tietysti pitkiä elokuvia dokumentteja animaatioita televisiosarjoja on paljon eri pohjoismaissa tehty ja käsittääkseni vastaavantyyppisiä tukia löytyy kysyisinkin miten tämä vertautuu näihin muihin pohjoismaihin asenne on nyt oikea että meillä on tämä filminginfinland

puhemies tässä ministeri terho viittasi huoltajakorotukseen ja sanoi että sillä parannetaan perheellisten opiskelijoiden asemaa mutta on toki syytä tarkentaa että parannetaan niiden tilannetta suhteessa siihen mikä se olisi ollut hallituksen tekemien leikkausten jälkeen eli perheellisten opiskelijoiden toimeentulo on huoltajakorotuksenkin jälkeen heikompi kuin tämän hallituksen aloittaessa toimintansa on siis sinänsä myönteistä että ollaan nyt saatu tällaisia kauan kaivattuja rakenteellisia uudistuksia tähän opintotukeen mutta siitä huolimatta opiskelijat ovat olleet se väestöryhmä joka on kärsinyt eniten harjoitetusta talouspolitiikasta viime vuosien aikana suomessa ja minusta se on häpeäksi koko tälle talolle ja eduskunnalle mutta edustaja lauslahti puhui myöskin myönteisestä kehityksestä ensi vuotta ajatellen ja kun kuuntelee niitä viestejä mitä tulee ammatillisen koulutuksen kentältä niin tämä viesti ei ole kyllä kokonaan myönteinen vaan amisbarometrissa kävi ilmi että opiskelijat kaipaavat enemmän lähiopetusta myöskin yleisradion tekemissä kyselyissä tulee ilmi että niin opettajat kuin opiskelijatkin ovat huolissaan siitä miten syrjäytymisen ehkäisy tulee onnistumaan tämän ammatillisen koulutuksen reformin jälkeen toivoisin ministereiltäkin vastauksia siihen mitkä ne

arvoisa puhemies koulutuksen tasa arvo ja tasavertaisten edellytysten luominen tulee vaatimaan enemmän huomiota ja konkreettisia toimenpiteitä sekä valtakunnallisella tasolla että paikallisella tasolla tulevaisuudessa ja tähän suureen haasteeseen hallituksen tulee vastata vielä tämän kauden aikana nykyiset toimenpiteet eivät riitä ja olemme sivistysvaliokunnassa koko syksyn aikana kuulleet minkälaisia haasteita meillä on edessämme jotka liittyvät tasavertaisten edellytysten luomiseen ja tähän meidän tulee kaikkien vastata
arvoisa puhemies ammatillisen koulutuksen reformi on varmasti omalta osaltaan mahdollisuus mutta kyllä siihen sisältyy isoja riskejä ja erityisesti riskejä niitten nuorten opiskelijoitten kohdalla jotka jo tänä päivänä kaipaisivat enemmän näitä lähiopetustunteja tietenkin oikeastaan voisi sanoa että kysymys on siitä millä tavalla voidaan varmistaa jokaisen oppilaan yksilöllinen opintopolku ja se että nämä oppilaat saavat siinä tulevassakin mallissa tarpeeksi eväitä siihen oman ammattitaitonsa kehittämiseen ja opiskeluun ja toisaalta siitä miten sitten yrityspuolella riittää riittävästi henkilöitä opastamaan ja ohjaamaan työpaikalla oppimista mutta opintopolku on on kokonaisuus ja jos me katsomme niitä ihmisiä jotka keskeyttävät ammatillisessa koulutuksessa niin yleensä syyt löytyvät jo sieltä perusopetuksen puolelta olisinkin halunnut vielä ministeriltä kysyä millä tavalla tämä ammattiin ammattiin ohjaaminen niin sanottu opiskelijaohjaus siellä peruskoulun puolella pystytään varmistamaan että lapset ja nuoret hakeutuvat oikeille aloille ja niille aloille joille heillä on edellytyksiä

meillä lounais suomessa positiivinen rakennemuutos on saanut aikaan suuria työvoimatarpeita autotehdas uudessakaupungissa palkkaa koko ajan lisää väkeä ja turussa telakka ja sen verkostoyritykset työllistävät parhaillaan jo seitsemäntuhatta työntekijää telakan oman arvion mukana luku kasvaa asteittain vuoteen mennessä jopa kahteenkymmeneentuhanteen tämä tuo mukanaan merkittäviä koulutustarpeita sekä ammatillisessa koulutuksessa että insinöörikoulutuksessa näihin tarpeisiin onkin valtio myöntänyt ihan kohtuullisesti rahoitusta ensi vuodelle mutta yhden vuoden rahoitus ei kuitenkaan riitä sillä rahoitusta tarvitaan myös jatkossa koulutuksen määrä ja laatu tulee nostaa pysyvästi teollisuuden uuden tuotantokapasiteetin mukaisesti diplomi insinöörikoulutuksen yhteistyömalli on hyvä ensiapu diplomi insinööritarpeeseen mutta ei ole riittävä ratkaisu lounais suomi tarvitsee ihan oman teknillisen tiedekunnan arvioiden mukaan amk insinöörien ja diplomi insinöörien tarve kaksinkertaistuu lounais suomessa lähivuosina nykyiset koulutusmäärät ja mallit eivät yksinkertaisesti riitä mitä aiotte tehdä asialle

puhemies suomalainen koulu on brändi ja se on käyntikortti maailmalle menestyksen ja osaamisen eturintamassa menevät tietysti koulutuksen ammattilaiset eli opettajat siksi olen erittäin tyytyväinen siihen että opettajien perus ja täydennyskoulutukseen satsataan nyt ensi vuonna niin että että kaksikymmentäkolme miljoonaa euroa on

arvoisa puhemies hallituksen jäsenet täällä kehuvat toinen tosiaan ja ministereitä vaikka siihen ei syytä olisi koska tässä on hyvin paljon tehty leikkauksia opetuksen kaikille sektoreille ja viimeisimpänä tietysti tämä yleissivistävä koulutus joka myöskään ei tule leikkauksilta säästymään arvoisa puhemies nuorten osalta rahaa on kyllä lisätty toimenpiteisiin että nuoret saataisiin kiinni kaikki yhteiskuntaan mukaan mutta samanaikaisesti kuitenkin tosiasia on se että nuorten syrjäytyneiden määrä on lisääntynyt tämä tarkoittaa silloin sitä että tuki ei kohdistu oikein elikkä se työ ei ole riittävän vaikuttavaa olen tyytyväinen siihen että ohjelmat perustettiin mutta se ei yksin riitä se kertoo siitä näköalattomuudesta ettei uskalleta ottaa suurempia askeleita välittömästi kun kulttuuriministerin salkku vaihtui ministeri terho hajotti nuorisotakuutyöryhmän yksin poliittista syistä yksin sen tähden että puolue nimeltä perussuomalaiset sattuu hajoamaan siellä oli aloitettu hyvä työ nimenomaan nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi nyt kun te olette hajottaneet koko niin mitä muuta te teette kuin pidätte juhlapuheita missä ovat ne teot miten nämä nuoret syrjäytyneet saadaan kiinni yhteiskuntaan ministeri terho

sivistysvaliokunta tosiaan kuuli laajasti koulutuksen tasa arvosta se huolestuttaa varmasti meitä kaikkia kuitenkin on hyvä muistaa että nyt me olemme tehneet paljon sellaisia toimenpiteitä joiden vaikutukset eivät vielä näy kuten esimerkiksi opetussuunnitelman muutos viimeisimmät astuvat voimaan vasta ensi vuoden aikana mielestäni kannattaa nyt rauhassa katsoa miten uudet opetussuunnitelmat vaikuttavat oppimistuloksiin ja siihen mistä me olemme kaikki hyvin huolissamme kuten tyttöjen ja poikien erojen kasvamiseen lisäksi varhaiskasvatussuunnitelmat ovat vasta tänä vuonna tulleet käyttöön kaikkiin päiväkoteihin niidenkin vaikutukset tulevat varmasti nähtäviksi vuosien päästä toki meidän pitää silti jatkuvasti pohtia sitä millä millä saamme entistä useamman nuoren mukaan lopuksi haluan vielä kiittää erityisesti varhaiskasvatuksen maksujen alentamisesta se on erinomainen

eduskunnassa on paljon keskusteltu siitä että kun nämä megaluokan leikkaukset jotka tehtiin koulutuslupauksen jälkeen johtivat tilanteeseen jossa suomessa ei enää ymmärretty miksi vielä tällä hallituskaudella pitää koulutuksesta leikata tosiasiassa enemmän kuin viime hallituskaudella niin silloin on kuitenkin todettava että tämä kritiikki on

miljoonaa euroa rahaa tasa arvon edistämiseen nyt parhaimpana vuotena käytännössä peruskoulun tasa arvon vahvistamiseen ja haasteellisimpien koulujen ongelmien hoitamiseen on kaksikymmentäviisi miljoonaa euroa ja yhteensä neljäkymmentä nyt tähän tarvitaan

puhemies täällä salissa puhutaan paljon lisäpanostuksista kysymys ei ole lisäpanostuksista vaan aikaisempien jo tehtyjen leikkausten pienestä perumisesta rahoitusta on leikattu viisisataa miljoonaa viisikymmentä miljoonaa euroa on palautettu tosiasiassa viivan alle jäävät neljänsadanviidenkymmenen miljoonan euron pysyvät leikkaukset sen takia ei voi puhua lisäpanostuksista on toki hyvä asia iloitsen jokaisesta eurosta että hallitus peruu omia aikaisempia leikkauksiaan mutta lisäpanostuksista ei ole kysymys mutta minun kysymykseni arvoisalle ministerille on se että jos nyt on havaittu unescon raportissa timss raportissa ja pisa raportissa isoja ongelmia sukupuolten välisiä eroja sekä perhetaustan ja asuinpaikan vaikutuksia koulutukseen niin silloinhan nämä ongelmat ovat syntyneet jo aikaisemmin kun puhutaan tulevaisuuden panostuksista niin pitää kysyä miten

ministeriä ennen edustaja puumala
arvoisa puhemies tämähän ei kovin pitkälle johda ja aika monta kertaa tämän debatin olemme käyneet mutta ehkä ehkä se vielä kerran jossakin muodossa voitaisiin käydä miksi se ei oikein johda mihinkään edellisen hallituksen painopisteenä olivat leikkaukset valitettavasti perustasta sehän tapahtui valtionosuuksien kautta elikkä silloin se kohdistui kaikista pahiten juuri peruskoulutukseen siis peruskouluun ja varhaiskasvatukseen ne kokoluokathan ovat puolessa miljardissa ne laskennalliset koulutuksen leikkaukset peruskoulussa no sille pantiin nyt sitten stoppi mutta mekin joutuneet tekemään kovia leikkauksia siis korkeakoulutuspuolella on ollut tiukkoja leikkauksia tuo ammatillisen leikkaus joka toki oli edellisellä kaudella isompi jouduttiin viemään maaliin mutta kun tämä ei oikein johda mihinkään vertailla kumpi leikkasi enemmän niin ehkä sen takia enemmän eteenpäin kannattaisi tässä katsoa toivottavasti saadaan suunta nyt isosti muuttumaan ja siihen nyt tämä budjetti antaa kyllä hyviä emmeitä
nyt ministeri grahn laasonen kolme

puhemies oleellista on nyt se että että käänne on tapahtunut ja menemme valoisampia aikoja kohti ja että rohkeasti kykenemme tässä salissa myöskin viemään läpi sellaisia uudistuksia jotka vievät koulutusta uuteen aikaan kun ajatellaan miten nopea maailman muutos on niin siihen ei voida vastata eilisen eväillä vaan on jatkuvasti katsottava tulevaisuuteen siihen millaiseen maailmaan

tasa arvon vahvistaminen lähtien ihan sieltä varhaisista vuosista koska se on kaikkein vaikuttavinta aivan kuten valiokunnan puheenjohtaja hyvin totesi edellisellä kaudella ongelma liittyi nimenomaan siihen perustan murentumiseen eli peruskoulun perusrahoituksen heikkenemiseen tällä hallituskaudella peruskoulun perusrahoitusta on vaalittu ja sinne näitä leikkauksia ei ole kohdennettu vaan pikemminkin on pyritty vahvistamaan nimenomaan peruskoulun kehittämistä ja uusien opetussuunnitelmien toimeenpanoa lisäksi tällä hallituskaudella on pystytty panostamaan opettajankoulutukseen ja se on ollut se meidän valintamme eli kun on kärkihankerahoitusta käytössä niin siitä valtaosa menee nimenomaan opettajien osaamiseen ja täydennyskoulutukseen koska se on vaikuttavaa muutoksen tekemistä ja tuo samalla tukea opettajille raskaassa työssä samoin varhaiskasvatukseen liittyen alkukaudesta jouduimme tekemään säästöpäätöksiä varhaiskasvatuksessa eivät varmasti ole ole olleet kenellekään mieluisia mutta sen jälkeen olemme pystyneet muun muassa alentamaan tuntuvasti varhaiskasvatusmaksuja ensi vuoden alusta jo toista kertaa tällä hallituskaudella mikä lisää lasten mahdollisuuksia osallistua varhaiskasvatukseen se tuo uusia lapsia varhaiskasvatuksen piiriin ja sitä kautta turvaa hyvää perustaa ja pohjaa

nimenomaan on pyritty mieluummin siirtymään pois näistä erillisrahoituksista jotka eivät ole erityisen vaikuttavia ja rakentamaan mieluummin kokonaan yhtenäinen uusi ammatillisen koulutuksen rakenne joka astuu ensi vuonna voimaan ja joka pystyy palvelemaan erilaisia kohderyhmiä myöskin niitä nuoria

esteeksi sen haluan vielä nostaa esille kun aikaa on hyvin vähän ja rajallisesti että on hyvin tärkeää että käymme täällä keskustelua siitä miten näitä monia ongelmia ratkaistaan sen sijaan että että täällä joka kerta nostamme esiin ne ongelmat nyt kaipaisin niitä ratkaisuja miten mennään eteenpäin ja siihen liittyen nämä uudistukset joista jo mainitsin nimenomaan tuovat niitä vastauksia uudet opetussuunnitelmat varhaiskasvatuksen

arvoisa puhemies tässä edustaja elo viittasi viron kanssa perustettuun kulttuurisäätiöön se on todellakin iloinen asia tänä juhlavuonna samoin elo viittasi audiovisuaalisen alan tuotantotukeen joka itse asiassa on kilpailevissa pohjoismaissa osittain vielä vahvempaakin mutta ollaan silti tyytyväisiä että meilläkin suunta on nyt oikea että kulttuurivientiin lisäpanostetaan koska tämä on tietenkin merkittävä toimiala ja yhä kasvava jatkossa edustaja andersson viittasi aiempien vuosien budjetteihin mutta oli ilmeisesti tyytyväinen ensi vuoden budjettiin ainakin huoltajakorotuksen osalta joten en jatka siitä pidempään edustaja niikko joka ilmeisesti poistui ei on siellä arvosteli leikkauksia joista muistutan että olette itse ollut ne hyväksymässä hän myös arvosteli nuorisotakuun neuvottelukunnan hajottamista mutta neuvottelukunta on uudelleen asetettu sen jälkeen kun sen puheenjohtaja pyysi eroa ja olen nimittänyt uuden puheenjohtajan eli neuvottelukunta toimii aktiivisesti mutta jos jos kärkevässä puheenvuorossanne viittasitte joihinkin yksittäisiin nimityksiin kuten omaanne niin muistutan että tämä on hallituksen neuvottelukunta joten siinä ei ole edustettuna opposition edustajia gustafsson otti erittäin tärkeän kysymyksen näistä syrjäytyvistä nuorista olen eri yhteyksissä tähän useaan kertaan vastannut mutta esimerkiksi ohjaamo toiminnan vakiinnuttaminen on nyt hyvin tärkeä osa tämän ongelman taklaamista te otitte esiin sen valtavan kustannusten mittaluokan jopa yksi pilkku neljä miljardia vuodessa joka siis antaa meille kaikille sen ehdottoman ymmärryksen että kyseessä ei ole pikkuseikka sen enempää inhimillisesti kuin taloudellisesti tämän eteen täytyy tehdä henkistä työtä mutta myös panostuksia

arvoisa rouva puhemies kysyisin ministeriltä ovatko strategiarahaston henkilöstöresurssit varmasti riittävät arvioimaan ja seuraamaan näitten hankkeitten kulkua olisi erittäin myös toivon sitä että olisi poliittista ohjausta että näissä valinnoissa ja hankkeissa olisi painotettu erityisesti sitä että oppimisvaikeuksissa olevien nuorten ammattiin valmistumista tukevia hankkeita lähtisi nyt liikkeelle jotta toisen asteen koulutusresurssiin saataisiin erittäin hyviä toimintamalleja tukemaan juuri sitä että meillä oppimisvaikeuksiset nuoret voivat valmistua ammattiin niin että me emme saa koulupudokkaita sama koskee alakohtaisia erityispiirteitä esimerkiksi metsäkonekuljettajien osalta missä alalle tarvitaan erityisen paljon uusia ammattilaisia mutta työssäoppiminen on erittäin kallista haluaisin kysyä ministeriltä onko poliittista ohjausta nyt riittävästi ja ovatko henkilöstöresurssit riittävät

arvoisa puhemies amisbarometrissä tuli tärkeää tietoa nimenomaan siitä miten ammatillisen koulutuksen opiskelijat haluavat kehittää omaa koulutustaan ja omaa toimeentuloaan on erittäin hyvä että opintotukimuutokset parantavat nyt nimenomaan toisen asteen opiskelijoitten toimeentuloa siellä on myös eniten perheellisiä varsinkin yksinhuoltajia heille tämä huoltajakorotus on erityisen on kiitelty erityisen tärkeää on myös se että siellä on tietysti toivottu lähiopetusta josta on leikattu jo monina vuosina aikaisemmin mutta työssäoppiminen oli melkein yhtä tärkeää eli sitä pitäisi lisätä ja siihen ollaan nyt panostettu samaan aikaan kun on leikattu lähiopetusta

koulutus myöskin periytyy tällä hetkellä liian paljon vanhemmilta opiskelijoille tähän taustaan ja alueelliseen tasa arvoon liittyen miten saavutettavuussuunnitelmaa voitaisiin viedä eteenpäin
arvoisa puhemies olen työskennellyt kaksikymmentä vuotta koulutuksen tutkimuksen tuotekehityksen saralla suomessa ja kansainvälisesti ja koskaan ennen kuin viimeisen puolen vuoden vuoden aikana en ole saanut niin paljon kysymyksiä kyseisen sektorin edustajilta meiltä ja muualta että mitä suomi oikein tekee sektorin edustajat ovat aika lailla ruvella kuten edustaja toivola totesi niin kun kuuntelimme sivistysvaliokunnassa tasa arvon näkökulmasta peruskoulun ja varhaiskasvatuksen asioita kuva oli heikko se oli itse asiassa heikompi kuin mihin ainakaan itse olin varautunut kaikki asiantuntijalausunnot puolsivat sitä näin ollen on hieman hämmentävää kuunnella tätä keskustelua kun toisaalta opetusministeri puhuu valoisasta ajasta ja uudistuksista ja toisaalta hänen puoluetoverinsa arvostamani sivistysvaliokunnan jäsen multala puhuu että katsotaan rauhassa tehtyjen muutosten vaikutukset

puhemies todella kuten nostin esiin tämä on kaikkien yhteinen huolenaihe huolenaihe mielestäni edustaja aalto totesi aivan osuvasti että tämä kehityshän on lähtenyt väärään suuntaan jo vuonna kaksituhattakuusi eli paljon ennen tämän hallituskauden alkamista olen aivan vakuuttunut siitä että opetusministeriössä paneudutaan tähän asiaan ja pyritään miettimään niitä toimenpiteitä joilla tasa arvoa koulutuksessa pystytään lisäämään ja siitä osoituksena on muun muassa se että ministeri on lisännyt kaksikymmentäviisi miljoonaa euroa koulutuksen tasa arvon lisäämiseen ja ja

valtiovarainvaliokunta lisäsi sinne vielä lisäksi kaksi miljoonaa euroa mutta raha ei valitettavasti kuitenkaan ole se ainoa asia joka tähänkään asiaan auttaa pitää vielä kuitenkin tuoda esiin se että

arvoisa puhemies laadukas koulutus vaatii riittävät resurssit ja siksi on ymmärrettävää että täällä puhutaan paljon myös rahasta sillä rahaa tarvitaan me tiedämme kaikki että koulutuksesta on vuosina leikattu paljon mutta tämä hallitus on leikannut vielä lisää se että nyt laitetaan lisää rahaa on on hyvä asia mutta kannattaa muistaa että se on vain kymmenesosa siitä mitä leikkaukset ovat olleet ja yksi huoli on se että on paljon erilaista hanke ja ja kehittämisrahoitusta joka sinänsä on ihan hyvä mutta kun me tarvitsisimme sitä perusrahoitusta jokaiselle asteelle vain siten voimme taata riittävän laadukkaan koulutuksen kaikille täällä on ollut suuri huoli siitä että alueelliset erot lisääntyvät ja se on aivan totta osa kunnista on voinut paikata näitä leikkauksia mitä hallitus on tehnyt varhaiskasvatukseen mutta osa ei ja tämä olisi äärimmäisen tärkeätä että me valtakunnallisesti takaamme joka puolelle suomea kaikille subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden riittävän laadukkaan varhaiskasvatuksen niin

täällä jo kerrottiin se ihan oikea tieto että pääkaupunkiseutu pirkanmaa ja lounais suomi saavat nyt kyllä varsinais suomi mukaan luettuna tietystikin opiskeluvolyymiä lisää ammatillisen koulutuksen osalta se on perusteltua samaan aikaan tapahtuu toisaalta se että itä suomi ylä savo mukaan mukaan luettuna menettää opiskelijavolyymiä tämä on sikäli hankala asia että tämä alue ylä savo on erittäin vankkaa kansainvälisen vientiteollisuuden aluetta siellä on hyviä yrityksiä jotka tarvitsevat runsaasti lisää osaavaa työvoimaa se on niille aivan elinehto tämän tämän vuoksi varsinkin metalli teknologia ja logistiikkapuoli tarvitsisivat lisää opiskelijoita jotta saada hyvää työvoimaa ja voisivat menestyä jatkossa viedä enemmän ja enemmän ulkomaille minä kysyn rouva ministeri onko tälle ongelmalle tehtävissä jotakin suhteellisen lyhyenä aikana vaiko ei

rouva puhemies täällä on puhuttu eri hallitusten toimista mutta kysymys on tietenkin siitä että viime vaalien alla kaikki puolueet sitoutuivat koulutuslupaukseen tv ruutujen ääressä se on se iso kysymys samaan aikaan kun se koulutuslupaus petettiin nähtävästi joku muu lupaus päätettiin toteuttaa ja se oli se että suomalaista

parantamalla näennäisesti kustannuskilpailukykyä palkkoja alentamalla lomarahoja leikkaamalla ja siirtämällä työntekijöiden piikkiin työnantajien velvoitteita suomi on menettänyt maineen sekä todellisen kyvyn tutkimuksen osaamisen ja koulutuksen yhteiskuntana ja kysymys kuuluu pystytäänkö näillä pienillä pakkauksilla kymmenyksen paikkauksella menneisiin leikkauksiin palauttamaan sen paremmin tätä mainetta kuin ennen kaikkea sitä todellista sisältöä että suomi palaisi sivistyksen koulutuksen ja tutkimuksen yhteiskunnaksi

arvoisa rouva puhemies painopiste on koulutuksessa ja sivistyksessä ja on hyvä että nyt pystytään ohjaamaan sinne lisää resursseja esimerkiksi varhaiskasvatusmaksujen alentaminen tuo lähes seitsemäntuhatta perhettä maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin ja ihan tavallisen keskituloisen suomalaisen perheen vaka maksut laskevat yli tuhatkaksisataa euroa olen myös tyytyväinen siihen että urheiluun panostetaan ja tehdään myös selonteko missä vähän laajemmin pystytään katsomaan tätä kokonaisuutta kiitos siitä ministeri terholle

vaan te keskitytte vain tämän hallituksen politiikkaan aloittakaa sieltä missä olette itse tehneet säästöjä

vastaan edustaja heinoselle ja minusta on hyvä asia että kokoomuksen edustajat muistavat myös viime vaalikautta viime vaalikaudella kaikki puolueet tekivät virheitä ja koulutuksesta leikattiin niinkin paljon siinä myös vihreät olivat mukana minä myönnän tämän aivan avoimesti ja siinähän tapahtui niin että jossain vaiheessa kaikki puolueet tulivat siihen johtopäätökseen että nyt on leikattu liikaa tehdään koulutuslupaus sen takia että on leikattu liikaa ettei jatketa virhettä tehdä virhettä virheen päälle sen takia tehtiin koulutuslupaus jonka te arvoisat kokoomukset edustajat menitte antamaan myös vihreät teki koulutuslupauksen me pidämme siitä kiinni osoituksena siitä olemme meidän tulevaisuusbudjetissamme laittaneet puoli miljardia euroa lisää koulutukseen ja puhumme koulutuksen puolesta kaikilla opintoasteilla tässä ja nyt vaihtoehtobudjetin kautta pyrimme kertomaan mimmoisia konkreettisia keinoja myös opetuksen sisältöihin voimme tehdä mutta myös euroista pitää puhua kun kysymys on koulutuksesta

niin kun täällä on nyt todettu tämmöinen koulutuslupaus tuli annettua kaikkien puolueitten toimesta koska viime vaalikaudella todettiin jo leikatun liikaa koulutuksesta sen myönnän olen pahoillani siitä että näin tuli tehtyä vaalien jälkeen vappuna nykyinen opetusministeri piti puheen jossa hän totesi että tehdään arvovalinta ei leikata koulutuksesta tämä koulutuslupaus on rikottu moneen kertaan tämän hallituksen toimesta miljardi euroa vuositasolla on leikattu koulutuksesta se on huikea summa ja vienyt koulutusta huomattavasti väärään suuntaan tämän hallituksen aikana sanat uudistaminen ja kehittäminen koulutukseen liittyen ovat saaneet täysin uuden uuden merkityksen nykyään synonyymeja leikkauksille huonolle koulutuspolitiikalle arvoisa puhemies minä todella toivon että hallitus tarkistaa omaa linjaansa ja palauttaa ne leikatut rahat sillä tavalla että tämä koulutuslupaus täyttyy jonka myös kokoomus antoi ja josta puhuttiin arvovalintana opetusministerin puheessa

arvoisa puhemies kyllä sen ymmärtää että tämä on kokoomukselle kiusallinen asia ja aihe sillä eduskunnassa on vain yksi puolue jolla on kontollaan sekä kaikki edellisen kauden koulutusleikkaukset että kaikki tämän kauden koulutusleikkaukset siinä välissä se antoi koulutuslupauksen jonka siis petti ja sitten on täällä salissa syyttämässä muita puolueita koulutuspopulismista

se on myöskin johtanut siihen että varhaiskasvatuskäytännöt ovat eriarvoistuneet kentällä eri puolilla suomea ministeri grahn laasonen oletteko valmiita uudelleen tarkastelemaan sitä erittäin haitallista päätöstä jonka teitte jo vaalikauden alussa rajoittaessanne subjektiivista

arvoisa puhemies ammatillisen ja ammattikorkeakoulutuksen tarve on kasvussa koko suomessa ja reformia todellakin tarvitaan monessa suhteessa kainuun kansantuotteen kasvu oli nopeinta suomessa vuonna kaksituhattakuusitoista arvonlisäys oli jopa seitsemän prosenttia joka on yli kaksinkertainen muuhun suomeen nähden tätä taustaa vasten voi ajatella sitä että meillä on myös tällä hetkellä tarvetta metallialan matkailualan ohjelmistoalan ja kuljetusalan osaajista ja meillä ammatillinen koulutus on vielä suhteessa pienempää kuin muualla suomessa keskimäärin ja sitä supistetaan koko ajan sitten vielä otetaan huomioon se että valmistuneet ovat mieluummin siirtymässä etelän suuntaan kuin pohjoisen suuntaan joten tarve koulutukseen just nimenomaan tällaisella paikkakunnalla on suurempaa kuin keskimäärin pyytäisin tähän mielipidettä

maalailua jossa yritetään kuvata koko hallituksen koulutuspolitiikka leikkauksiksi nythän toteutetaan esimerkiksi tämä ammatillisen koulutuksen uudistus joka on tämän vaalikauden merkittävin koulutuspoliittinen uudistus tässä uudistetaan tässä uudistetaan koko lainsäädäntö ja ja sen on tarkoitus astua ensi vuonna voimaan ja sehän tulee mitä tärkeimpänä ja keskeisimpänä ajankohtana itse asiassa voimaan nyt kun meillä talous kasvaa uudelleen ja työvoiman kysyntä kasvaa suomen eri alueilla tätä uudistusta todella tarvitaan olisinkin kysynyt ministereiltä viittaan samaan mihinkä tässä edellä edustajat kääriäinen ja suutari jo viittasivat kuinka voisimme sitten alueellisesti vielä varmistaa että meidän teollisuus ja muut kasvavat toimialat saavat sitä työvoimaa nimenomaan sitä ammatillisen koulutuksen saanutta työvoimaa mitä siellä tarvitaan ettei se ole ole sitten sen talouskasvun esteenä mikä meillä tässä nyt on on käsillä ja varmasti vielä kiihtymäänkin päin

arvoisa rouva puhemies ammatillisen koulutuksen reformissa valiokunta pitää tärkeänä että uudistuksen toimeenpanossa varmistetaan laadukas ja riittävä lähiopetus huomiota myös monen alan kouluttajat kuten sähkö elektroniikka ja tietotekniikka alan koulutustoimikunta esimerkiksi sähköalan ominaispiirteistä johtuen yksin työssäoppimisella ei voida paikata lähiopetuksen vähenemisen seurauksena syntyviä aukkoja osaamisessa säädösten mukaisten turvallisten työtapojen työtapojen opiskelu ja harjoittelu edellyttää lähiopetusta ja ohjausta sekä turvallista oppimisympäristöä koska taitoja ei voida opiskella itsenäisesti tai tehdä etäopiskeluna opiskelijan tai hänen lähipiirinsä turvallisuutta vaarantamatta jo nyt alan perustutkinnon suorittaneiden osaamisessa on havaittu vakavia puutteita ja opiskelijoiden työssäoppimisjaksoja on jouduttu kasvavassa määrin keskeyttämään mikä on johtanut haluttomuuteen ja suureen varautuneisuuteen ottaa ylipäätään työssäoppijoita yrityksiin siksi onkin tärkeää että reformia seurataan ja tehdään muutoksia jos tarvitaan jotta meillä

me voimme olla ylpeitä

haluaisin ensin todeta että viime hallituskaudella toteutettu nuorten aikuisten osaamisohjelma oli erittäin vaikuttava useampi tuhat nuorta aikuista sai toisen asteen koulutuksen ja tutkinnon ja tutkitusti näiden nuorten aikuisten työurat pitenevät usealla vuodella kun he pääsevät sen toisen asteen sitten haluaisin todeta että jos tehdään todellinen tulevaisuusinvestointi niin nyt pitäisi panostaa niihin kuuteenkymmeneenyhdeksääntuhanteen nuoreen aikuiseen joilta puuttuu koulutus tai työpaikka ja joilla on epäusko tulevaisuutta kohtaan voisimmeko me laatia tämmöisen polku tulevaisuuteen ohjelman hallituksen toimesta laajemmalla yhteistyöllä johon liittyisivät myös työmarkkinajärjestöjen omat sopimusalaiset toimenpiteet joilla he rohkeasti myös

arvoisa rouva puhemies hallituksen uudistushankkeet koulutuksen parissa ovat aivan tervetulleita mutta tietysti tärkeintä on kuitenkin turvata perusrahoituksen riittävä taso uudistusten tahti koulutuspuolella on kiivas emmekä me vihreät uudistuksia vastusta täytyy vain todeta että hetkittäin tulee sellainen vaikutelma että nyt on meneillään sellainen irrallisten uudistusten sarja ilman kokonaissuunnitelmaa eri koulutustasoilla tahti on siinä mielessä kovaa uusia uudistuksia tulee vaikkapa lukiopuolella sitä tahtia että edellisestä ei ehditä kerätä kokemuksia digitalisaatio sähköisiin kirjoituksiin siirtyminen uudet opsit lukiokokeilu ja nyt jo lukiouudistus kysyn ministeriltä onko olemassa kokonaissuunnitelmaa suomen koulutusjärjestelmän kehittämisestä

puhemies täällä ollaan todettu että katse eteenpäin tulevaisuuteen ja fine olen samaa mieltä siksi muutama isompi periaatteellisesti hyvin merkittävä asia mielestäni vaatii toimenpiteitä joista ensimmäisenä on varhaiskasvatus vielä tämän kauden aikana tulisi tehdä päätöksiä siirtymisestä osittaiseen maksuttomaan varhaiskasvatukseen pystyykö hallitus tähän toinen asia koulutuksen tasa arvo vaatii kokonaisvaltaista ja pitkäjänteistä toimenpideohjelmaa valmisteleeko hallitus tällaista kokonaisvaltaista ohjelmaa kolmas asia korkeakoulutuksen visio kaksituhattakolmekymmentä milloin nähdään hallituksen esityksiä jotka vastaavat olemassa oleviin ongelmiin nyt hallituksella on tuhannen taalan paikka kertoa eduskunnalle tulevista kehittämishankkeista joilla tähdätään tulevaisuuteen
vielä edustaja gustafsson ja sitten

puheenjohtaja yleensä ei kannata lähteä selittämään mutta minua loukkaa se kun täällä kokoomuksen taholta todetaan että uudistukset ovat olleet jo pitkään jäissä minä listasin viisi viiva kuusi jotka esimerkiksi minun ministeriaikanani käynnistettiin varhaiskasvatus siirtyi sosiaali ja terveysministeriöstä opetus ja kulttuuriministeriöön teimme peruskoulun tuntijakomuutoksen ja valmisteltiin uusi opetussuunnitelma käynnistettiin massiivinen tasa arvo ohjelma ennenkuulumaton miljoonaa ryhmäkokojen pienentämiseen korkea asteen rahoitusjärjestelmä uudistettiin toteutin hallitusohjelman ulkopuolelta työrauhalainsäädännön jolla opettajien oikeuksia puuttua kouluongelmiin lisättiin lista on paljon pidempi niin että lopettakaa tällainen jonninjoutava aliarviointi sitten ministeri terholle vos uudistus on tulossa

puhemies kohdistan sanani erityisesti edustaja rinteelle te voitte kyllä irvailla ja naureskella täällä hallituksen kehittämistyölle mutta teillä ei ole kyllä siihen varaa edellisellä hallituskaudella yritettiin uudistaa koulutuksen rakenteita mutta viime kädessä äänestitte omia esityksiänne vastaan täällä eduskunnassa eikä niistä tullut mitään ja ne siirtyivät perinnöksi tälle hallituskaudelle myöskin ne ammatillisen koulutuksen leikkaukset toteutettiin reformi vietiin se läpi määrätietoisesti yhteistyössä koulutuksen kentän kanssa ja ja se tulee ensi vuoden alusta voimaan ja nyt teidän täytyy vastata myöskin siihen kysymykseen pitäisikö nämä uudistukset jotka ovat käynnissä teidän mielestänne jättää tekemättä uudet opetussuunnitelmat perusopetuksessa ja lukiossa jotka ovat ammattilaisten tekemiä ammatillisen koulutuksen reformi jonka juuri mainitsin pitäisikö jättää varhaiskasvatusmaksujen alentaminen tekemättä pitäisikö perua viime viikolta opetusyhteistyölaki joka lisää korkeakoulujen opetusyhteistyötä pitäisikö teidän mielestänne jättää tekemättä nämä panostukset jotka ensi vuoden budjettiin on kanavoitu uskonpa että ei pitäisi koska koulutuksessa pitää päästä nyt eteenpäin on totta että sekä tämä että edellinen teidän valtiovarainministerikaudellanne toteutettu leikkaus ja opetusministerikaudellanne toteutetut leikkaukset ovat ikäviä asioita eikä eikä kukaan varmasti niihin halua palata mutta nyt pitää päästä eteenpäin ja viedä koulutusta uuteen aikaan ensi vuoden vuoden budjettiin saatiin maltillisesti mutta kuitenkin merkittäviä kohdennuksia on valittu siten että ne parhaalla mahdollisella tavalla tukisivat näitä uudistuksia jotka ovat käynnissä muun muassa opettajainkoulutuksen lisäpanostukset joita ei aikaisemmin ole ollut sekä perusopetukseen että ammatillisen koulutuksen kentälle reformia tukemaan lukion uudistaminen on aivan välttämätöntä koska lukion vetovoima hiipuu ja oppimistulokset ovat laskussa lukion

edustaja ihalaiselle vastaan ja totean siihen että näihin toimiin ammatillisen koulutuksen reformi pystyy nyt ryhtymään ihan uudella tavalla ensi vuoden budjetissa on tuhat opiskelijavuotta myöskin nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn ja nuorisotyöttömyyden estämiseen ja ammatilliseen koulutukseen hyvin hoidettu julkinen talous velkaantumisen taittaminen työllisyyden parantaminen ja työttömyyden vähentäminen tuottavat niitä verotuloja joilla pystytään rahoittamaan tulevaisuuden koulutusta tämä hallitus lupasi kääntää suomen suunnan ja se on nyt tapahtumassa talous kasvaa työllisyys vähenee ja koulutuksessakin ollaan päästy eteenpäin sekä uudistuksissa että ensi vuonna myöskin valoisammin lisäresurssein

arvoisa puhemies en taida tarvita kolmea minuuttia sen verran paljon enemmän ovat kohdistuneet toiselle ministerille kysymykset vuosiuudistuksesta kuitenkin arvoisa edustaja gustafsson minulle tästä kysymyksen varmasti olettekin seurannut prosessia joka on ollut pitkä ja nyt se huipentuu siltä osin alkuvuodesta eli seitsemästoista ensimmäistä saan nyt sitten tämän asiantuntijoiden raportin ja suositukset toimenpiteistä sen jälkeen pystyn kommentoimaan yksityiskohtaisemmin tässä kohtaa voin vain todeta että odotetaan sinne ja aloitetaan sitten tämä yksityiskohtaisempi keskustelu sitten on on tuotu esiin nämä syrjäytymisvaarassa olevat tai jo osittain syrjäytyneet nuoret luettelen vain lyhyesti jälleen kerran sen pitkä sen pitkä toimenpiteiden tai oikeastaan ohjelmien litanian mitä meillä näiden neet nuorien suhteen on meillä on harrastustakuuta meillä on ohjaamo toimintaa meillä on nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan kärkihanke meillä on valtakunnallinen nuorisotyön ja politiikan ohjelma eli kyllä tätä on huomioitu hyvin laajasti meidän toimissamme yleisesti voin keskustelusta todeta että sehän noudattaa tuttua kaavaa opposition vaaliohjelmat olisivat kuulemma muuttuneet sellaisinaan hallitusohjelmaksi menneitä muistellaan ja tulevia suunnitellaan kuitenkin huomaan että se yhteisymmärrys täällä on opposition ja hallituspuolueiden kesken täysin rikkumaton että suomen tulevaisuus tulee perustumaan korkeaan koulutustasoon

jatketaan debattia ja nyt tähän alkuun otetaan niitä edustajia jotka eivät ole vielä saaneet osallistua tähän

arvoisa rouva puhemies tässä keskustelussa on on käyty kyllä ansiokkaasti historioita läpi mutta kiinnittäisin arvoisat edustaja kollegat huomiota siihen että valtiontalouden ja julkisen talouden tila on parantunut aivan kuten ministerit ovat ansiokkaasti tuoneet esille kun talous maassa paranee työtä työtä on ihmisillä verotulot kehittyvät se vääjäämättä ja suoraan tulee myös positiivisena tuloksena kuntien talouteen kunnathan ne ovat tässä maassa jotka opetuksen opetuksen oppilailleen lapsille järjestävät sitä kautta kun kuntatalous voi hyvin sinne palkataan uutta työvoimaa

arvoisa puhemies juuri ilmestyneessä selvityksessä päivähoidon säästöpäätösten vaikutuksista on tullut esille samoja ongelmia kuin minulle on kerrottu käydessäni tutustumassa nyt seitsemässä päiväkodissa viimeisten kuukausien aikana monessa päiväkodissa nykyinen tilanne on kuvattu huolestuttavaksi joissain sitä on sanottu jopa kriittiseksi ryhmäkoot ovat kasvaneet lasten levottomuus on lisääntynyt lapsia tulee ja menee pysyviä ryhmiä ei pystytä muodostamaan aikuiset ovat uupuneita pieniä lapsia ja esikoululaisia saattaa olla aivan samassa ryhmässä meniköhän tämä nyt ihan oikein koska laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutuminen riippuu nyt siitä missä kunnassa lapsi sattuu asumaan jossakin kunnassa näitä säästöjä ei ole tehty ja joissakin nämä on tehty olisiko nyt ihan oikeasti syytä perua nämä nämä säästöpäätökset koska nämä tuhoavat meidän yhdenvertaisen varhaiskasvatuksemme

arvoisa puhemies suomen korkeakoulukentässä tapahtuu tärkeä ja merkittävä rakenteellinen uudistus kun vuoden kaksituhattayhdeksäntoista alussa nykyiset tampereen yliopisto ja tampereen teknillinen yliopisto yhdistyvät

miljoonaa euroa vuodessa kysynkin ministeriltä miten korkeakoulusäätiön arvio rahoitustarpeesta on huomioitu ministeriössä
arvoisa rouva puhemies tähän äskeiseen puheenvuoroon todettakoon että sdpn vaihtoehdossa tämä rahoitus olisi riittävä on käsittämätöntä ettei tälle ainutkertaiselle uudistukselle oikealle uudistukselle anneta riittävää rahoitusta puhemies on kyllä pakko sanoa ministeri grahn laasonen teille että joskus pieni nöyryys ei olisi pahitteeksi pieni nöyryys sen suhteen että te olette tehneet miljardiluokan leikkaukset koulutukseen sen jälkeen kun rikoitte koulutuslupauksenne minkä kokoomus antoi oletteko te vielä niin oman vappupuheenne huumassa kun lupasitte että enää ei leikata koulutuksesta ja tehdään arvovalinta että te ette kerta kaikkiaan edes muista että olette kurjistaneet kovin pahasti nyt koulutusta kauttaaltaan ja kaikki asiantuntijat ovat erittäin kriittisiä arvioita siellä valtiovarainvaliokunnassa ja myös sivistys ja tiedejaostossa antaneet näistä koulutusleikkauksista ei se auta että sanotaan että nyt on pirteää menoa jos pohjaa on nakerrettu ammattikoulutuksesta lähiopetusta on leikattu ryhmäkokorahat ovat pienemmällä tasolla kuin viime kaudella opettajien lomarahat on viety tämäkö

arvoisa rouva puhemies olisi todellakin toivottavaa että me rupeaisimme katsomaan tulevaisuuteen ja pikkasen rakentavasti sen sijaan että että katsotaan menneisyyteen koska nythän on jo todettu että meillä kaikilla on siinä peiliin katsomista täällä on onneksi tullut tulevaisuuteen katsovia katsovia puheenvuoroja ihan hyvä ja yksi hyvä esimerkki oli edustaja ihalainen joka mietti tulevaisuutta analysoiden miettikää jokainen nyt tehkää joku rakentava ehdotus ja ja saadaan sillä lailla tätä keskustelua eteenpäin yksi kysymys arvoisalle ministeri grahn laasoselle nythän yksi asia on ollut hyvä ja moni muukin mutta yksi asia erittäin hyvä nimittäin se että kasvu on lähtenyt liikkeelle ja panostetaan esimerkiksi varsinais suomeen näitten hankkeiden osalta että saadaan nopeasti työvoimaa kasvualoille yksi asia elinkeinoelämässä on kuitenkin se että se leviää nopeasti koko suomeen alihankintaketjujen kautta ja yksi keissi esimerkiksi pirkanmaalla on se että me tarvitsisimme nopeasti

olen erityisen huolissani kustannusrakenteeltaan kalliin ammatillisen koulutuksen puolesta miten sille käy ensi vuonna kun rahoitus leikataan mutta reformin vaikutukset eivät vielä näy erityisesti logistiikka maarakennus metsä ja kaivosalan koulutuksessa laitteita tarvitaan erityisen paljon ja niiden hankintaa pitää pystyä tekemään ja koulutusta antamaan kalusto on kallista mutta näillä aloilla on usein erityisen hyvä työllistyminen eli elinkeinoelämän kannalta erittäin tärkeätä koulutusta arvoisa puhemies varhaiskasvatuksen merkitys koko elämän kannalta ja koko yhteiskunnan kannalta on viime vuosien aikana ymmärretty aikaisempaa paremmin se on erityisen tärkeää lasten sosioekonomisten erojen tasoittamiseksi ja yhtäläisten elämän edellytysten varmistamiseksi nyt olisi oikea aika perua varhaiskasvatusoikeuden rajaus kuten monet kunnat ovat tehneet nämä lasten eriarvoisuutta

arvoisa puhemies ministeri terho tässä luetteli pitkän listan nimenomaan nuorten syrjäytymisen estämiseksi tehdyistä toimenpiteistä mutta se jäi siltä osin vajaaksi että oli vielä lisättävänä ministeri ei varmaan sitä tiennyt koska valtiovarainvaliokunta on sen lisännyt neljäsataatuhatta euroa nimenomaan tähän nuorten syrjäytymiseen liittyen ja määräraha on tarkoitettu syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn syrjäytyneiden ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten auttamiseen ja tämä on tarkoitus tehdä yhden luukun periaatteella niin että siinä ovat myöskin sairaanhoitopiirit kolmas sektori kunta tai kaupunki tai te keskus mukana eli yhteistyötä tehdään viranomaisten kanssa tässä edustaja ihalainen teki hyvän ehdotuksen mutta näiltä osin hallitus on jo toiminut ja jos minä saan tämän projektin nimetä niin nimeäisin sen nuorten osalta nimenomaan paluu tulevaisuuteen

arvoisa rouva puhemies haluan heti ensiksi onnitella kokoomusta teillä tulee näinä päivinä kuluneeksi kymmenen pilkku viisi vuotta kun olette olleet maan hallituksessa valtiontalouden alamäen velkakellon pyörimisen ja nyt myös koulutuspolitiikassa epäonnistumiset te laskette

nykyisen opposition syyksi kun te olette itse olleet ja politiikan ruorissa kymmenen pilkku viisi vuotta poukkoileva politiikka onkin juuri viime päivinä todettu syyksi siihen minkä takia suomessa ja eriarvoistumisen puolella on tapahtunut alamäkeä on ihan hyvä katsoa sinne taaksekinpäin jotta osaa katsoa tulevaisuuden suuntaan ja yrittää rakentaa jotain niille raunioille joilleka seuraavan hallituksen pitää tästä politiikan tavasta taas uudelleen rakentaa kysyn ministeriltä miksi vastustatte oppivelvollisuuden pidentämistä eikö nimenomaan oppivelvollisuuden pidentäminen olisi hyvä täsmätoimi ammatillisen koulutuksen puolella muun muassa niille nuorille jotka meinaavat yhteiskunnasta muulla tavalla syrjäytyä

opposition eväät vähissä täytyy sanoa että levy on jäänyt siihen malliin kuulkaa pyörimään paikalleen että on pelkkää taaksepäin katsomista ja saman asian toistamista toisin sanoen voi sanoa että meillä olisi paikka tässä miettiä ratkaisuja jos ajatellaan mitä hallitus on lähtenyt tekemään hallitus on lähtenyt nyt ihan aidostikin rakentamaan uusia ratkaisuja joilla me vastaamme siihen nopeasti muuttuvaan yhteiskuntaan joka tässä meidän ympärillämme on me emme yksinkertaisesti voi jäädä tässä tilanteessa paikallemme otetaan ammatillisen koulutuksen uudistaminen siellä on todellisia uudistuksia henkilökohtaisia opinpolkuja

otetaan nuoret tutkijat jotka ovat juuri sitä tulevaisuuden tekijäsarkaa sinne kohdennetaan lisää rahaa voi sanoa että hallitus on ottanut haasteen vastaan ja lähtenyt ratkaisukeskeisesti hakemaan uusia vastauksia

arvoisa puhemies täällä kun kaivattiin näitä rakentavia esityksiä niin ensimmäinen voisi olla se että virheistä kannattaisi oppia niin viime kaudella tehtyjen säästöjen kuin myös tämän kauden tehtyjen säästöjen osalta euroakaan tämä hallitus ei käsittääkseni perunut niitä viime kaudenkaan säästöjä vaan ne ovat kaikki voimassa ja nakertavat sitä osaamispohjaa toinen on se että kurssia kannattaisi muuttaa kesken kaiken kun huomataan että ollaan menossa huonoon suuntaan ja tämä koskee nimenomaan varhaiskasvatusta kun katsotaan niin tätä ryhmäkokojen kysymystä subjektiivisen päivähoito oikeuden leikkaamista ne viestit joita kentältä tulee ovat kyllä huolestuttavia siinä suhteessa että tässä selvityksessä joka tänään julkistettiin käytettiin termiä että päiväkodeista on tullut hollitupia se on aika vakavaa kieltä ja tähän kannattaisi puuttua kolmas olisi se että nyt kannattaisi kyllä aidosti panostaa myös tähän aidosti maksuttomaan toiseen asteeseen jotta kenenkään opintopolku ei päättyisi sen takia että esimerkiksi oppimateriaalikustannukset ovat

tehneet niitä ei pääse tämä sali karkuun täytyy kuitenkin todeta että niitä uudistuksia jotka edelliseltä hallitukselta jäi kesken tämä hallitus on toteuttanut liittyen vaikkapa ammatillisen koulutuksen reformiin joka on kyllä suurin uudistus ammatillisessa koulutuksessa vuosikymmeniin haluaisin kuitenkin puhua hieman valtiovarainvaliokuntaa siitä että se muisti saamenkielisiä kielipesiä ja saimme sinne lisärahoitusta kolmesataatuhatta euroa aikanaanhan jo hallitusneuvotteluissa saatiin lisärahoitusta kielipesille ja se on tietenkin meille pohjoisessa erittäin tärkeä asia että saamen kieli säilyy elävänä tulevillekin sukupolville mutta varmasti meidän kaikkien sähköpostit ovat täyttyneet huolesta mikä sosionomitaustaisella varhaiskasvatuksen henkilökunnalla on onhan niin arvoisa ministeri että tulevaisuudessakin he he ovat ihan yhtä lailla samalla viivalla kuin lastentarhanopettajat varhaiskasvatuksen tiekarttaa tehtäessä arvoisa

täytyy sanoa tuonne kokoomuksen suuntaan kyllä että voi mitä käsien pesua te olette viime kaudella olleet leikkaamassa koulutuksesta te koulutuslupauksesta huolimatta jatkatte edelleen leikkauksia ja olette tehneet massiiviset leikkaukset ja kun sitten jotakin pientä lisäätte niin siitä tullaan hurskastelemaan tänne saliin sitten

iso huoli tänä päivänä eriarvoisuus lisääntyy paitsi alueellisesti myös maantieteellisesti etelän tytöt pärjäävät pohjoisen poikia paremmin
arvoisa puhemies ministeri aikaisemmassa puheenvuorossa peräänkuulutti ratkaisuja ja puhui paljon uudistamisen näkökulmasta olen ehdottomasti uudistuksista samaa mieltä itse ajattelen että ministerin vahvuus on varmaan nimenomaan siellä uudistamisen puolella ja siinä kyvyssä tuoda myös uudenlaisia toimijoita ja kumppanuuksia sinne koulutukseen

että meillä ei synny ikään kuin sellaisia sijaiskärsijöitä niiden lasten ja nuorten osalta jotka tällä hetkellä ovat siellä eri oppilaitoksissa ja siinä koulutusjärjestelmässä se arjen todellisuus tällä hetkellä näyttää kyllä siltä että meillä niitä sijaiskärsijöitä tulee yksi ratkaisu voisi olla se että me perumme edes osan näistä koulutukseen kohdennetuista leikkauksista ja vaikka jollain tavalla korvamerkitsisimme ne jonkinlaiseksi henkilöstöresurssiksi kaikille oppilaitoksille valtakunnallisesti että me voisimme edes jossain määrin vaikka prosentuaalisesti varmistaa että siellä on riittävä määrä ylipäätään pedagogisesti päteviä aikuisia mikä voisi olla äärimmäisen arvokas tuki myöskin siinä matkalla uudistukseen joka on aina epävarmuuden aikaa

tämän hallituskauden aikana se tarkoittaa että syvennetään julkisen yksityisen ja kolmannen sektorin välistä yhteistyötä nuorten tukemisessa tämän otti perussuomalaiset ohjenuorakseen kun lähti tähän hallitukseen käytännön tasolla meille ole merkitystä edelleenkään miten sen nuorisotakuutyöryhmän kanssa ministeri teette minä en ole se avainhenkilö joka siellä on ollut vaan ne ruohonjuuritason asiantuntijat jotka heitit pihalle sieltä se oli täyttä poliittista peliä ja sellainen ei ole hyväksyttävää meidän täytyisi pitää kiinni niistä osaajista jotka pystyvät tässä yhteiskunnassa antamaan parhaat neuvot siihen miten

taitetaan nyt hallitus on lopettanut nämä kaikki hyvät teot sen jälkeen kun kun tämä meidän puoluekenttä hajosi hallitus jakoi kahtena edellisenä vuotena esimerkiksi joulukuussa aina useita miljoonia euroja nuorten hyväksi tehtävään työhön kuten myös ruoka aputyöhön jossa köyhiä ja syrjäytyneitä tuettiin useilla miljoonilla euroilla ja tänä vuonna te kehtaatte tulla selittelemään että täältä olette jotain korjannut mukamas ainoastaan neljä

puhemies

käsittääkseni se hallitusohjelma minkä edustaja niikkokin hyväksyi on edelleen voimassa ja ensi vuoden budjetti mitä nyt käsittelemme jota on jo keväällä hallituksessa luonnollisesti käsitelty ja sitten budjettiriihessä ja jota silloin on ollut muun muassa niikko käsittelemässä sekin on tässä meillä nyt pöydällä mutta

arvoisa puhemies tämä on kiusallinen juttu sivistysjaostossa me olemme joutuneet selvittämään minkälaisia panostuksia minkälaisia leikkauksia on tehty minä kiinnitän huomiota nyt siihen ettei tässä yhteiskunnassa ole epäselvyyttä siitä miten nämä asiat ovat menneet siltä osin on syytä eduskunnan katsoa peiliin ja lopettaa vänkääminen siitä onko koulutuksesta leikattu vai ei ne tiedot ovat kaikkien saatavilla tosiasiassa kokoomus on sellainen puolue jossa kuusi miljardia euroa tulee kohta täyteen sillä porukalla se kertoo kai mistä tässä on kysymys myös minä kiinnitän huomiota siihen että me olemme joutuneet käymään vaikuttavuus ja uudistus sanoihin liittyvää keskustelua uudistukset ovat perinteisesti olleet pikemminkin sellaisia jotka ovat parantaneet nykytilannetta ja niitäkin uudistuksia tämä hallitus on tehnyt

arvoisa puhemies ihan ensin näistä tehdyistä leikkauksista ne ovat tosia on ikävää että niitä on jouduttu tekemään emme pidä niitä hyvinä mutta me emme pääse eteenpäin jos me juutumme niihin ikävää on myöskin se että oppositiossa te sanotte että leikkaukset ovat olleet ikäviä mutta te ette vaihtoehtobudjetissanne löydä aitoa rahaa kun te teette niitä budjettejanne mistä sdpn rahat

meidän menestystekijämme jokainen nuori ja lapsi oppii voidaan oppia työelämässä että me suomi olemme kuuluisa siitä että että meillä on hyvä tutkimus ja koulutus niin meidän pitää uudistaa te vastustatte niitä tai vähintään nauratte pidän sitä erittäin vakavana

arvoisa puhemies ihan suoraan edustaja sarkomaalle ne rahoitettaisiin sillä että peruutetaan hallituksen miljoonaperintöjen verotuksen kevennys peruutetaan metsälahjavähennysverotuksen kevennys peruutetaan peruutetaan apteekkarivähennys otetaan uusi vakuutuskuorivero käyttöön otetaan uusi finanssialan verotus käyttöön näillä kaikilla voitaisiin peruuttaa niin kuin

nämä miljardikoulutusleikkaukset on olemassa vaihtoehtoja voi tehdä arvovalintoja arvoisa puhemies minä olen samaa mieltä että taaksepäin katseleminen on vähän turhaa että ne päätökset jotka on tehty ne on tehty niille ei voi mitään mutta niistä voi kyllä oppia se tässä on hankalaa koska tuntuu että kokoomus ei oppinut yhtään mitään näistä koulutussäästöistä niin kuin täällä on tullut todettua te olette olleet ruorin paikalla suurin piirtein kymmenen pilkku viisi vuotta näissä asioissa leikanneet kuusi miljardia euroa koulutuksesta kaiken kaikkiaan kyllä sdp on esittänyt useampia vaihtoehtoja koulutuksen koulutuksen toisen asteen koulutuksen maksuttomuutta ottakaa siitä kiinni se parantaa kuudenkymmenenviidentuhannen

arvoisa puhemies todettakoon nyt ensin että edustaja heinonen oikeastaan oli se joka jo varhaisessa vaiheessa tätä keskustelua käänsi katseen taaksepäin ajassa eikä suinkaan oppositio todettakoon nyt myöskin se että sivistysvaliokunta ja hyvin paljon koulutukseen liittyviä lakiesityksiä me emme ole suinkaan vastustaneet uudistuksia siis aitoja koulutuksen toimintaa parantavia uudistuksia vaan ainoastaan leikkauksia joita te kutsutte uudistuksiksi mutta kun tässä on pyydetty rakentavia puheenvuoroja niin kääntäisin edelleen katseen varhaiskasvatuksen puolelle hallituksenkin tavoitteena on minun nähdäkseni tai ainakin ministerin mukaan nostaa varhaiskasvatuksen osallistumisastetta ja juuri siltä osin hallituksen on mielestäni ollut hyvin epäjohdonmukaista varhaiskasvatusmaksujen alentaminen on hyvä päätös se on myöskin panostuksena taloudellisesti merkittävä mutta mikäli tavoitteena on nostaa osallistumisastetta niin miksi sitten on muodollisesti rajoitettu osallistumisoikeutta tämän subjektiivisen päivähoito oikeuden rajauksen myötä miksi ei pidetä kiinni jokaisen lapsen mahdollisuudesta osallistua perheen

arvoisa rouva puhemies suomen opettajaksi opiskelevien liiton mukaan korkeakouluista on vaarassa tulla yrityksiä jotka liukuhihnalta tuottavat ulos massaluentojen tuotteita tämä oli suomen opettajaksi opiskelevien liiton näkemys olen iloinen rouva ministeri että opettajien koulutukseen on tulossa lisäpanostuksia mutta minulle jäi nyt hieman epäselväksi ovatko nämä lisäpanostukset nyt koulujen uuden toimintaympäristön vaatimiin täydennyskoulutuksiin vai onko sinne opettajien peruskoulutukseen tulossa jotain panostusta olen erittäin huolissani siitä että suomessa jossa tunnetusti on maailman parhaat opettajat meillä korkeakoulukentältä ja opettajaksi opiskelevilta ja oajlta tulee viestiä että lähiopetus opettajankoulutuksesta katoaa opettajat ovat kohta kirjekurssilta ja etäopetustehtävistä

arvoisa rouva puhemies otsikko poukkoileva politiikka ja säästöt ovat aiheuttaneet päiväkoteihin kaaosta aloitin aamulla lukemalla lehteä tähän uudistukseen on siis että laki mahdollistaa ryhmäkokojen suurentamisen ja laki mahdollistaa sen että subjektiivista päivähoito oikeutta ei enää ole nämä ovat siis lakiuudistuksia ja sen lisäksi on tehty leikkauksia kokoomus halusi myöskin korotuksia varhaiskasvatusmaksuihin ennen kuin eduskunta päätti

toisena asiana kunnat otsikko kunnat ovat pelastaneet peruskoulun tarkoittaa sitä tutkimusta jonka koulutuksen arviointikeskus on tehnyt siitä mitenkä kunnat joutuvat satsaamaan enemmän ja enemmän sen takia minä en millään voi käsittää väitettä että voseja ei ole leikattu yhä edelleen vosien indeksit jäädytetään yhä edelleen kilpailukykysopimuksesta muun muassa leikataan tämä on sellaista mihin kunnat joutuvat
arvoisa puhemies ehkä välissä tuonne ministeri terholle että pysytte lämpimänä siellä boksissa jos urheiluvertaus sallitaan koska urheiluun ajattelin viitata eduskunnan sivistysvaliokunta ja eduskuntahan aina vuorollaan esille kulttuurin puolelta erilaisia asioita jotka ovat menneet aina sitten eteenpäin lainauskorvaus oli yksi tällainen asia sitä pidettiin vuosia esillä nyt ensimmäiset rahat on tilitetty hieno juttu sitten toinen on todella tämä audiovisuaalisen alan kannustinjärjestelmä siis se että elokuvia kannattaa tehdä suomessa ja tulla tekemään suomeen sitä vaadittiin pitkään se on toteutettu

puhemies nyt vaikuttaa siltä arvoisa ministeri että tuo varhaiskasvatuksen on erittäin hyvä asia mutta se ei vain kohdistu nytten ihan kaikkiin se ei muun muassa kohdistu niihin perheisiin joilta vietiin subjektiivinen päivähoito oikeus heitä se ei koske sen lisäksi se ei koske myöskään niitä ihmisiä joihin lindströmin lista iskee kaikkein lujiten

avustava henkilökunta korvaa opettajia ja opettajia on vähennetty ammatillisista kouluista varsinkin täällä etelä suomessa se on erittäin huono asia sen lisäksi peruskouluissa yksi opettaja hoitaa adhdt addt lukihäiriöiset maahanmuuttajat kaikki

joka kolmas perhe ilmoittaa että lapset eivät voi osallistua harrastuksiin perheen rahahuolien takia ja tämähän ei ole oikein lisärahoja lupaa urheiluministeri terho kuitenkin sanoitte eduskunnan kyselytunnilla miksi ette aio lisätä rahaa paikallistason seurojen ja järjestöjen toimintaan sen sijaan lupasitte mobiilisovelluksen siis kuulitte ihan oikein mobiilisovelluksen että lapsi voisi käydä ilmaiseksi tutustumassa pari kertaa harrastukseen tiesittekö arvoisa ministeri että jo nykyään on moniin harrastuksiin mahdollisuus käydä tutustumassa ilmaiseksi mutta lapsillehan aiheuttaa itkua se kun siihen harrastukseen ei pääse oikeasti säännöllisesti niiden korkeiden maksujen vuoksi ja suurin ongelma ei ole se harrastuksen löytäminen vaan se että lapsi ei voi rahanpuutteen vuoksi harrastaa sitä unelmiensa harrastusta

vuoden kaksituhattakuusitoista ensimmäisellä kyselytunnilla hallitukselta aikomuksesta nostaa varhaiskasvatusmaksuja kävimme tuosta reippaan debatin ja tässä salissa olevatkin siihen osallistuivat siitä hallitus ansaitsee kiitoksen että olette nyt tekemässä toisinpäin ja olette alentamassa varhaiskasvatusmaksuja tosin me tässä vaihtoehtobudjetissamme alentaisimme niitä vielä useamman perheen osalta mutta tämä suunta on oikea oaj on todennut että suomi panostaa perusopetukseen vähiten pohjoismaista sen vuoksi on vähän irvokasta se käyty keskustelu jossa täällä mustaa maalataan valkoiseksi ja jossa kaikki näyttää nyt valoisalta yli sadalletuhannelle alle kolmekymmentä vuotiasta on yhä vailla perusopetuksen jälkeistä koulutuspaikkaa sen vuoksi niitä pyydettyjä rakentavia rakentavia ehdotuksia olemme esittäneet muun muassa vaihtoehtobudjetissamme toisen asteen maksuttomuutta

täällä on oppositio arvostellut koulutusleikkauksia mutta sdpn edustajat ovat kyllä kiitettävästi unohtaneet oman vaaliohjelmansa jossa sitoudutte kahdeksansadan miljoonan euron leikkaukseen indekseistä sehän olisi tarkoittanut sitä että kunnilla olisi paljon vähemmän rahaa käytettävissä perusopetukseen jossa rakennetaan kuitenkin lapsille ja nuorille sitä kivijalkaa tosiasia on myöskin se että sipilän hallitus sai erittäin huonon perinnön edeltäjiltään satatuhatta työtöntä kilpailukyvyn menettäneen suomen joka velkaantuu rajusti sen takia oli pakko tehdä rajujakin päätöksiä sekä kilpailukyvyn parantamiseksi että menojen sopeuttamiseksi ja nyt tulokset ovat nähtävissä talous kasvaa työllisyys paranee ja kilpailukyky on parantunut tällä voidaan turvata sitten myöskin hyvinvointiyhteiskunnan perustan säilyminen tulevaisuudessa terveydenhuoltoon eli vaikka puhutaan nyt yhden pääluokan keskusteluista niin olisi hyvä muistaa tämä iso kuva joka määrittää kuitenkin koko suomen tasavallan ja suomalaisen yhteiskunnan kehityksen
arvoisa puhemies edustaja rantakankaalle on aluksi pakko todeta että että kilpailukyvyn suomen kilpailukyvyn aivan ensimmäinen peruspilari on osaaminen eli koulutus joten se siitä mutta ministeri pyysi konkreettisia ehdotuksia ratkaisuja ongelmiin tietysti se mikä tässä nyt pistää eniten silmään on tämä hallituksen heikko yhteistyökyky ministeriöiden välillä me puhumme nyt okmn hallinnonalasta me puhumme täällä yksittäisistä hankkeista tällaisesta sirpaleisesta maailmasta kun samaan aikaan ohjaamo toiminnan toimiva malli vaatii että työ ja elinkeinoministeriö on tiiviisti mukana näissä asioissa ja tämä näkyy selvästi kaupungeissa kunnissa elinkeinoelämässä koska se kohtaanto ongelma mikä meillä on todellisuudessa työelämän ja ihmisten välillä on ilmeinen joten kysynkin teiltä miten te aiotte valtioneuvostossa toimia jotta koko valtioneuvosto

arvoisa puhemies sdp ei vastusta uudistuksia mutta me vastustamme ja meidän vaihtoehtobudjetissamme koulutusleikkaukset on peruttu tulkoon se tässä vielä sanottua korkeakoulujen lakisääteistä indeksikorotusta ei ole tehty ensi vuodellekaan vaikka niiden kustannustasot nousevat tasaisesti tämä johtaa käytännössä edelleen korkeakoulujen taloudellisen kuristumiskierteen jatkumiseen ja leikkaustarpeisiin vaikka samalla hallitus puhuu koko ajan osaamisen tärkeydestä

arvoisa puhemies me kaikki olemme täällä huolissamme siitä jos nuoret syrjäytyvät opinpolulta tiedämme että yksi kriittinen kohta on se kun peruskoulu päättyy ja siirrytään toiselle asteelle opetuspaikkoja on nyt lisätty toisen asteen ammatilliseen koulutukseen ja se on erinomaisen hyvä asia mutta silti me tiedämme että se ei vielä riitä sillä moni opiskelija joutuu keskeyttämään opintonsa yksi syy on jopa kolmannes ilmoittaa taloudelliset huolet joten tämä olisi asia mihin pitäisi saada korjausta jotta toinen aste ei maksaisi niin paljon sillä vaikka opetus on ilmaista niin materiaalit maksavat todella huomattavasti toinen on se että meillä pitäisi olla sille oppilaalle tuki siirtymiseen peruskoulun jälkeen toiselle asteelle meillä on opinto ohjausta peruskoulussa meillä on sitä myös esimerkiksi ammattikouluissa mutta siihen väliin tulee katkos me vihreät olemmekin esittäneet

puhemies palaisin vähän tuonne kulttuuripuolelle ja ministeri terhon osa alueelle jossa on vielä myöskin paljon tehtävissä ja hyviä asioita tapahtumassa ensinnäkin haluan kiittää valtiovarainvaliokuntaa siitä että taiteilija allianssi sai tuulta purjeiden alle ja saatiin viidenkymmenentuhannen euron lisärahoitus siihen että saamme sen selvitystyön käynnistettyä ja ja toivottavasti jossain vaiheessa pilotinkin taiteilija

tartun samaan asiaan kuin edustaja mika kari eli tähän oppivelvollisuusasiaan ja toiseen asteeseen viime kaudella yksi erittäin tuloksellinen ja vaikuttava uudistus oli koulutustakuu osana nuorisotakuuta me olemme pekka myrskylän kanssa käyneet läpi tilastot yli kymmenen vuoden ajalta ja todenneet siellä hyvin merkittävän muutoksen siinä kuinka meidän nuoremme nyt oikeasti ovat aloittaneet toisen asteen sen jälkeen kun koulutustakuu tuli voimaan siellä on tapahtunut siis usean prosenttiyksikön muutos näiden kahden kolmen vuoden aikana kun koulutustakuu on ollut voimassa

arvoisa puhemies tunti liikuntaa päivässä on mielestäni yksi tämän hallituksen tärkeimmistä hankkeista miksi koska liikkumattomuus on näkymätön ja hitaasti terveyttä ja hyvinvointia nakertava ilmiö joka johtaa lisääntyviin terveydenhuollon kustannuksiin ja myös heikkeneviin oppimistuloksiin nyt kun toiminta laajenee kokeilujen myötä toiselle asteelle tulisi aktiivisesti miettiä sitä miten toiminta saadaan vakinaistettua varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle kotikaupungissani vantaalla jokainen päiväkoti on liikkuva päiväkoti näin tulisi olla kaikkialla suomessa liikkumistottumukset lähtevät eriytymään jo kolmivuotiaana ja siksi varhaiskasvatuksen sekä neuvoloiden työ on liikunnan edistämisessä erittäin tärkeää lisäksi nyt kun amisbarometrissä tuotiin erittäin huolestuttavana esille yksinäisyyden kasvaminen liikunta lisää paitsi hyvinvointia antaa myös mahdollisuuden myös yhteisöllisyyden lisäämiseen mielestäni kannattaisikin pohtia olisiko myös tässä mahdollisia ratkaisun avaimia yksinäisyyden vähentämiseen amiksissa
ja vielä edustajat nylander ja

arvoisa puhemies hallitus tekee tietysti myös hyviä asioita ja yksi niistä hankkeista joista pitäisi minun mielestäni keskustella enemmän myös eduskunnassa on tämä kokeilu missä kunnat saavat aikaistaa kielten opetusta minä toivon todellakin että tämä johtaa johonkin tulevaisuudessa että että kaikki kunnat tulevaisuudessa aikaistavat kielten opetusta ja tällöin myös monipuolistetaan kielten opetusta ymmärsin että tarkoituksena on luoda jonkinnäköistä kansallista kielistrategiaa tai visiota kysynkin nyt milloin nähdään jotain konkreettisia toimenpiteitä näistä kokeiluista ja ja hankkeista mitä on meneillään toinen asia arvoisa puhemies toivon että ministeri voisi ottaa kantaa joka liittyy tasa arvoon moni meistä on peräänkuuluttanut tällaista pitkäjänteistä kokonaisvaltaista toimenpideohjelmaa tai visiota strategiaa tasa arvoa ihan varhaiskasvatuksesta peruskouluun ja ynnä muuta siihen olisi

väittää eduskunnan kollegojenkin puolesta että eriarvoisuuden torjunta ja tasa arvon lisääminen ovat teemoja jotka varmasti meitä yhdistävät siltä osin peräänkuulutan kyllä sitä että kun talouskasvua on tähän eriarvoisuuden torjuntaan pitäisi saada selkeästi vielä isompia

kunnista joka toinen on viime vuonna leikannut tuntikehystä vähentänyt jakotuntien määrää tai suurentanut ryhmäkokoja tämä vetää kyllä vakavaksi koska yksi isoin selitys näyttää olevan se että näitä tasa arvorahoja ei ole enää lähes yhdeksääkymmentä miljoonaa vaan vaan tuo neljäkymmentä pilkku kaksi miljoonaa siihen liittyy myös se että ministeri on perustellut sitä että erillisiä ryhmää pienentäviä rahoja ei ole eri momentilla vaan nyt kaikki rahat laitetaan sisään sillä että tästä

arvoisa puhemies ehkä jää enemmän vastausaikaa grahn laasoselle hyvä järjestys puumala otti esiin tämän miljoonan ja sen voisiko sen siirtää kehykseen no hallitukselta on tulossa liikkeelle laittamani liikuntapoliittinen selonteko jonka yhteydessä tätä voidaan pohtia tähän kyseiseen selontekoon liittyy myös nuorten harrastusmahdollisuuksien parantaminen johon edustaja taavitsainen viittasi ei niinkään kysyvässä vaan pilkkaavassa puheenvuorossaan siitä että nuorten harrastusmahdollisuuksia pyritään lisäämään näin kuitenkin tulee olemaan myös tässä selonteon yhteydessä kuten myös harrastuspassin yhteydessä jota vien eteenpäin vastustuksestanne huolimatta sitten edustaja lauslahti otti esiin vos uudistuksen todella seitsemästoista ensimmäistä saan siitä raportin kuunnellaan sitten lausuntokierros matka maaliin on vielä sanotaan keskipitkä lisärahoitus ei sitten tule olemaan yksin minun päätökseni sehän on myös orpon ja koko hallituksen mutta totta kai omalle toimialalleni jossa kulttuuri on erittäin tärkeä olen kyllä valmis puolustamaan kaikkia hyvin perusteltuja hyvin perusteltuja lisäyksiä kiitän
ministeri grahn laasonen viisi minuuttia oli sen verran paljon kysymyksiä

arvoisa puhemies kiitos eduskunnalle hyvästä keskustelusta päivän puheenaihe on nimenomaan se ensi vuoden budjetti ja se mitä silloin ensi vuoden aikana pystymme tekemään täällä osaamisen ja koulutuksen sektorilla ja siinä huomionarvoista on nimenomaan se

sekä taloudessa että myöskin täällä osaamisen budjeteissa laskin ja ynnäilin yhteen että hallituksen

osaamiseen ja koulutukseen ovat yhteensä kolmesataayhdeksänkymmentäyhdeksän miljoonaa osa on kertaluonteisia ja osa useamman vuoden ajalle osa pysyviä ja siten kertautuvia sieltä nousevat esille tutkimuspanostukset suomen akatemian kautta painopisteenä ovat olleet nuoret tutkijat

henkilöstörakenteen kehittäminen varhaiskasvatuksessa eli vastaamme siihen työvoiman tarpeeseen joka on nimenomaan pedagogisen koulutuksen saaneille lastentarhanopettajille

esitellään maa ja

keskustelu asiasta alkaa edustaja jaoston puheenjohtaja wallin harry

arvoisa puhemies valiokunta käsittelee mietinnössään muun muassa maatalouden kannattavuutta ja toteaa että kannattavuus on heikko maatalouden keskimääräisen yrittäjätulon arvioidaan olevan tilaa kohden vuonna kaksituhattaseitsemäntoista kulunut kasvukausi oli erittäin hankala kylvöistä lähtien satoa jäi korjaamatta noin satatuhatta hehtaaria myös korjuu ja nousivat poikkeuksellisen korkeiksi maatiloille aiheutuneet lisäkustannukset kohoavat yhteensä sataan viiva sataanviiteenkymmeneen miljoonaan euroon valiokunta pitää myönteisenä että hallitus kohdisti

euroa vuoden kaksituhattaseitsemäntoista kolmannessa lisätalousarviossa viljelijöiden tilanteen helpottamiseen tukea on tarkoitus myöntää energiaveron palautusjärjestelmän kautta valiokunta on huolissaan siitä että maataloustuotteiden markkinoiden epävakaus ja ja satotasojen vaihtelu ovat selvästi lisänneet epäonnistumisen riskiä valiokunnan mielestä kaikkein oleellisinta on nyt kiinnittää huomiota siihen miten tuottajan saamaa osuutta elintarvikeketjussa voidaan kasvattaa ja parantaa kannattavuutta pysyvästi tärkeä merkitys on esimerkiksi tilakohtaisilla parhailla ratkaisuilla alkutuotannon neuvotteluaseman ja tuotteen alkuperää koskevien merkintöjen parantamisella sekä mahdollisimman korkealle jalostettujen elintarvikkeiden viennin edistämisellä keskeistä on myös selvittää voidaanko tuotantokustannuksia alentaa viranomaismääräysten kautta kuten eläinsuojien rakenteita keventämällä erityisen huolissaan valiokunta on tilanpidon jatkamisesta ja ja alan houkuttelevuudesta uusien yrittäjien tarve on suuri joten nuorten viljelijöiden maatalouskoulutukseen ja talousosaamiseen tulee panostaa ja luoda uskoa tulevaisuuteen maa ja puutarhayritysten lukumäärä on selvästi vähentynyt kaksituhatta luvulla tuotantoa jatkavien tilojen koot ja tuotantomäärät ovat samanaikaisesti kasvaneet mutta tämäkään ei ole parantanut kannattavuutta jos maatilojen lukumäärän väheneminen kiihtyy siten että kotimaisiin raaka aineisiin perustuva elintarvikkeiden tuotanto laskee myös huoltovarmuus vaarantuu valiokunta on huolissaan maatalousyrittäjien jaksamisesta ja pitää hyvänä että lomituksen sijaisavun maksuja esitetään huojennettavaksi miljoonalla eurolla lisäksi rahoitetaan miljoonalla eurolla sosiaali ja terveysministeriön välitä viljelijästä hanketta valiokunta lisää jälleen kerran neljä h toimintaan ja neuvontajärjestöille osoitettuja määrärahoja ja pitää välttämättömänä että hallitus ottaa eduskunnan tahdon huomioon vuoden kaksituhattayhdeksäntoista talousarvioesityksessään valiokunta on lisännyt yhtä poikkeusta lukuun ottamatta momentin momentin rahoitusta jo yli kymmenen vuotta valiokunta lisää neuvontajärjestöjen avustusta yhdellä pilkku kahdeksalla miljoonalla eurolla euroa osoitetaan suomen hevostietokeskus

neljä h toiminnan valtionapua valiokunta korottaa kuudellasadallatuhannella eurolla valiokunta on huolissaan myös luonnonvarakeskuksen riittävistä resursseista sillä on keskeinen vastuu pientalouteen liittyvien odotusten lunastamisesta erityistä huomiota kiinnitetään erikoissienien tutkimukseen valiokunta lisää momentille kaksisataatuhatta euroa pakurin tutkimiseen ja kaupallistamisen edistämiseen yhdessä pro pakuri finland ryn kanssa valiokunta pitää tärkeänä että petoeläinten aiheuttamien vahinkojen määräraha riittää komission asettamien rajojen mukaisiin korvauksiin myös ennaltaehkäisevät toimenpiteet niin laajasti kuin mahdollista jotta vahinkoja voidaan vähentää valiokunta kiinnittää huomiota siihen että kestävän metsätalouden tuesta on vuonna kaksituhattaseitsemäntoista jäämässä jäämässä käyttämättä noin yhdeksän miljoonaa euroa valiokunta pitää erittäin tarpeellisena että yhteishankkeiden toteutuksessa havaitut esteet poistetaan ja vuonna kaksituhattaseitsemäntoista käyttämättä jäänyt rahoitus voidaan käyttää vuonna kaksituhattakahdeksantoista valiokunta ehdottaa lausuman hyväksymistä valiokunta edellyttää että vuoden kaksituhattakahdeksantoista lisätalousarvioesityksessä momentille kolmekymmentä neljäkymmentä neljäkymmentäneljä lisätään vastaava summa kuin vuodelle kaksituhattaseitsemäntoista osoitetusta tuesta puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen jää käyttämättä lisäksi valiokunta lisää määrärahoja myös seuraavasti viisikymmentätuhatta euroa suomen ammattikalastajaliitolle sakllle pohjois karjalan kalatalouskeskus rylle satatuhatta euroa pro pro luomu rylle sataviisikymmentätuhatta euroa arktiset aromit rylle kaksisataatuhatta euroa kiinteistötoimitusten tukemiseen kolmesataatuhatta euroa luonnonvaratalouden valtionapuun joista kaksisataatuhatta euroa osoitetaan työtehoseura rylle

herra puhemies kiitoksia valtiovarainvaliokunnalle jaostolle jaoston puheenjohtajalle äskeisestä esittelystä ja hyvästä puheenvuorosta ja erityisesti siitä että ne painopisteet joita valiokunta on valinnut mietintötekstiinsä ovat kyllä erinomaisen hyviä ja ajankohtaisia ja ne ovat välttämättömiä ajatellen tämän koko hallinnonalan ja biotalouden tulevaisuutta ja sitä miten siihen suhtautua meidän pitää erittäin vakava viesti on huoltovarmuusasia ja se on nyt viimeisinä viikkoina viimeisinä kuukausina noussut hyvin voimakkaalla tavalla keskustelun alle nimenomaan niiden tahojen osalta jotka tästä huolta kantavat ja siitä huolehtivat ja tämä meidän kaikkien pitää tunnistaa ja tunnustaa erittäin erittäin korkealla tasolla puhemies muutaman noston itse myöskin teen lähden liikkeelle maatalouden kannattavuudesta olen täysin samaa mieltä siitä että kannattavuustilanne on tällä hetkellä heikko ja se heikkous tulee erityisesti siitä mitä valiokuntakin painottaa elikkä markkinat eivät tällä hetkellä toimi niin kuin niiden pitäisi toimia lähtien siitä että viljelijöille asetettavat vaatimukset ja kustannukset eivät ole suhteessa siihen mitä viljelijät tuottajahintana saavat tähän on meidän välttämätöntä löytää yhdessä ratkaisuja ei tietysti yksinomaan poliitikkojen mutta myös meidän poliittisten toimijoiden siksi hallitus on laittanut liikkeelle ja valmistelemme elintarvikemarkkinalakia joka tähän epäkohtaan nimenomaan siihen minkälaisia ne kauppakäytänteet ovat puuttuu tämä on erittäin merkittävä asia onneksi pystyimme heikon satotilanteen ja hankalan korjuusyksyn osalta hiukan lisäämään ja helpottamaan tuota puheenjohtajan äsken mainitsemaa lisäkustannusta ja lisätappiota joka maataloudelle tuli kahdenkymmenenviiden miljoonan euron verran se ei tietenkään korvaa läheskään kaikkia tappioita joita siitä on aiheutunut mutta on kuitenkin merkittävä osa ja samoin

on pystytty pienentämään mitä pidän kyllä erittäin tärkeänä asiana se on yksi tukimomenttimme ja koko tukijärjestelmämme keskeisessä roolissa ajatellen viljelijöitä ja sitä kohdentumista jota maataloustuet edellyttävät ja kun kuitenkin tiedetään se että noin kolmannes kaikesta liikevaihdosta tulee tuista niin tukijärjestelmälläkin on erittäin iso merkitys mutta erityinen vaikutus on tietenkin markkinoilla ja markkinoiden toimivuudella puhemies on hyvä että valiokunnan mietinnössä on kiinnitetty huomiota myöskin jaksamiseen ja siihen miten lomitusjärjestelmä toimii miten meillä välitä viljelijästä hankkeet toimivat ja niin edelleen se on tietenkin toisen ministeriön hallinnonalaa mutta se liittyy olennaisella osuudella maa ja metsätalousministeriön

puhemies luonnonvarataloudesta yleisemmin kiitos valtiovarainvaliokunnalle ennakoimisesta jo kemera varojen osalta ja siitä että on jo nyt tehty päätös siitä että tuota määrärahaa voidaan siirtää jos tänä vuonna sitä käyttämättä jää niin kuin näyttäisi jäävän sitä sitä voidaan siirtää ensi vuodelle se on erittäin tärkeä osoitus siitä että ennakoidaan ettei metsänparannustoimiin tule katkoksia niin kuin tässä muutamana vuonna on tullut tämä on erittäin hyvä kiitos kiitos siitä jo ennakoivasti myös huomion kiinnittäminen luonnonvarakeskuksen toimintamäärärahoihin kiinteistötoimituksiin on äärimmäisen tärkeää se luo pohjaa tulevaisuudelle ja luo myöskin uskoa eteenpäin jatkossa nuorille viljelijöille ja myös se nosto jonka valiokunta on tehnyt ja aiheellinen huolenaihe miten saamme uusia nuoria viljelijöitä jotka ovat valmiita investoimaan alaan siksi on oleellisen tärkeää että me pidämme huolen

nyt siellä puhutaan viiden miljoonan tasosta ja että valiokunta on kiinnittänyt huomiota vesivaratalouteen siinä oleviin mahdollisuuksiin ne ovat todella mittavat suomessa niin teknologian osalta kuin muutoinkin siinä on vielä paljon tehtävää niin kuin on meillä koko biotalouden puolella se on ratkaisevassa asemassa meidän taloutemme selkärangan

että saamme käyttää lulucf päätöksistä johtuen suomen metsiä kestävästi jatkossakin ilman päästömaksuja työnne eussa ministeri tiilikaisen ja pääministerin ohella oli merkittävää nopeaa oli reagointi myös viljelijöitten katotilanteen kohdatessa toki rahasummat eivät yksin voi korvata viljelijöiden menetyksiä mutta nopea reagointi oli hienoa tässä tulee kyseeseen myös pitkäjänteisempiä toimia ja niistä haluaisimmekin kuulla lisää miten esimerkiksi eun valtiontukisäännöt suhtautuvat jatkossa siihen että meillä olisi pysyvä järjestelmä takaustuen myöntämiseksi poikkeusolosuhteissa kärsineille viljelijöille tai onko vakuutuspohjaisella järjestelmällä mahdollisuus edetä mutta ennen kaikkea siitä työstä mitä olette maatalousmarkkinoiden hyväksi olen erittäin kiitollinen ja toivon lisää selvitystä missä mennään

arvoisa puhemies kuten edustaja kalmari täällä totesi ministeri voisi muutamalla sanalla ehkä selvittää tätä lulucf problematiikkaa koska julkisuudessa edelleen esiintyy hieman ristiriitaisia tulkintoja ja tietoja asiasta niin on ehkä paikallaan yksi puheenvuoro käyttää ainakin itse myös kiitän ministeriä ja ja kaikkia muitakin ministereitä ja virkamiehiä jotka merkittävällä tavalla ovat osallistuneet tämän ratkaisun oikeaan suuntaan viemisessä mutta ehkä pari kysymystä

kun viittasitte makeraan minkä pääomittaminen todella on tärkeätä niin haluaisin kuulla ministerin näkemyksen miten te koette itse tämän maatilojen osakeyhtiöittämisen joka nyt näyttää olevan jossain määrin muoti ilmiö verotuksellisista syistä kun sieltä tämä varainsiirtoverokin sitten poistuu ja ehkä muutenkin perheviljelmillä lainojen lyhennykset osakeyhtiön kautta saavat erilaisen ratkaisun kuin tähän asti miten te koette niitten tulevaisuuden sitten vielä kysymys metsätilojen ja ammattimaisen metsäyrittämisen tilakokojen kasvusta onko teillä jotakin uutta lääkettä

arvoisa herra puhemies ministeri nosti monien tärkeiden asioiden joukossa yhden henkilökohtaisesti kovinkin kiinnostavan asian ja se on huoltovarmuus tässä suomenniemellä joka käytännössä kriisin aikana on saari yli yhdeksänkymmentä prosenttia tänne tuotavista ja täältä vietävistä tavaroista kulkee meriteitse ja jos meritiet syystä tai toisesta sulkeutuvat olemme omien tuotteidemme tänne varastoitujen tuotteittemme varassa olisin kysynyt ministeriltä miten nämä maatalouden tuotantoedellytykset vaikkapa tämänkin kesän osalta joka myös maanviljelijöille maatalousyrittäjille kurja kesä oli tätä meidän huoltovarmuuden pohjaa samalla kun puhutaan maatalousyrittäjien kilpailuedellytyksistä kun tulonmuodostuksesta valtaosa menee sinne kauppaketjulle ja markkinointiketjuun ja pieni siivu vain jää yrittäjälle jos suomessa maatalousyrittäminen tehdään kannattamattomaksi tai heikosti kannattavaksi millaiset vaikutukset sillä on meidän huoltovarmuuteen

arvoisa herra puhemies jatkan äskeisestä edustaja karin puheenvuorosta ja olisinkin kysynyt vähän samaa kuin edustaja kalmari toi esille huoltovarmuus vakuutus vai satokorvaus itse näen tämän asian sillä lailla että mikäli me haluamme pitää tällaisten vuosien jälkeen huoltovarmuudesta kiinni niin se on kansallinen asia se ei ole enää viljelijöiden asia viljelijällä joka kokee tällaisen vuoden kuin nyt ei varmasti enää ole mahdollisuutta seuraavana vuotta ottaa sitä vakuutusta eli nyt pitäisi palata siihen arvokeskusteluun onko se kansallinen asia että tässä maassa on huoltovarmuutta eikä niin että se huoltovarmuus alistetaan ja vastuullistetaan yksittäiselle viljelijälle ja toisena ministeri leppä joko ensi vuonna eduskunnan ei enää tarvitse paikata sitä minkä ministeriö jättää eduskunnalle rahoitettavaksi vaikkapa neljä h eduskunnalta viedään silloin valta tehdä uusia avauksia joita nyt valiokunta tällä kertaa teki

kiitokset ministeri lepälle ja samoin kiitokset harry wallinille jaoston puheenjohtajana todettakoon että sekä maatalousvaliokunta että valtiovarainvaliokunnan maatalousjaosto ovat olleet hyvin yksimielisiä niissä linjauksissa mitkä ovat ensi vuoden talousarvioon liittyneet kun katsoin noita muutosesityksiä niin ne ovat tulleet pääsääntöisesti muilta kuin jaoston ja valiokunnan jäseniltä useat niistä ovat kuitenkin sitten jaoston käsittelyssä tulleet korjatuiksi arvoisa puhemies kuten tiedämme tämä vuosi oli erittäin paha viljelijöiden kannalta ja tulonmuodostus tulee olemaan todella huono nyt on suunnattava katseet tulevaisuuteen siinä miten voidaan satovahinkoja jatkossa korvata siksi tiedustelisin ministeriöltä oletteko vielä pohtineet tätä niin sanottua rahoitusmallia jossa viljelijät maksaisivat esimerkiksi kymmenen miljoonaa vuodessa ja valtio laittaisi kymmenen miljoonaa vuodessa rahastoon tällöin esimerkiksi neljän vuoden aikana saataisiin noin kahdeksankymmentä miljoonaa joka olisi jo varsin hyvä puskuri satovahinkotilanteessa

puhemies ihminen voi tehdä työkseen mitä tahansa mutta syöminen on pääelinkeino näin lausui eräs varsin tunnettu kokki uskon ammattimiestä kokki lisäsi että on etuoikeus tehdä ruokaa kotimaisista raaka aineista uskon myös kotimainen elintarviketeollisuus ja erityisesti alkutuotanto kipuilee kannattavuuden äärirajoilla tuotteiden alhainen hinta verrattuna tuotantokustannuksiin saa monen maata lousyrittäjän pohtimaan toiminnan mielekkyyttä moni maatalousyrittäjä lopettaa toimintansa ja hakeutuu muihin töihin ja tämä vaikuttaa myös huoltovarmuuteen hallitus on huomioinut että nyt ovat hyvät neuvot tarpeen hyvien ja vielä parempien neuvojen aikaansaamiseksi hallitus on panostanut yli yksi pilkku seitsemän miljoonaa euroa maatilojen kannattavuutta parantavaan neuvontaan tämä on aivan erinomainen teko hallitukselta ja reilu kädenojennus alkutuottajille toivon mukaan näillä rahoilla saadaan entistä useamman tilan velkakierre katkaistua ja palautettua maatalousyrittäjien usko omaan

arvoisa puhemies ministeri omassa avauspuheenvuorossaan esitti oleellisen ja tärkeän kysymyksen miten saadaan uusia viljelijöitä suomeen toistan tuo on siis aivan oleellinen kysymys maatalous kaiken kaikkiaan on tällä hetkellä ja viime vuosina ollut erittäin haastavassa tilanteessa ja monella tilalla mietitään sitä millä tavalla uskalletaan lähteä toteuttamaan sukupolvenvaihdosta vai vai uskalletaanko mistä löytyy se rohkeus lähteä rajuihin miljoonainvestointeihin taitaa ministeri olla nyt yhdestoista joulunalusaika kun esitän tämän saman kysymyksen aina istuvalle maa ja metsätalousministerille mitä viestiä te tämän joulun alla haluatte antaa nuorille maatalouden jatkamista pohtiville nuorille viljelijöille mikä mikä on se teidän rohkaiseva viestinne heille

arvoisa herra puhemies kiitos ministerille esittelystä maa ja metsätalousministeriö on eittämättä ministeriö joka vastaa aika suuresta osasta suomen luonnonvaroja ja ja siksi kysynkin luonnonvaratutkimuksesta ja luken rahoituksesta josta on valiokunnan mietinnön mukaan vähentynyt yli kaksikymmentäviisi miljoonaa euroa viimeisten neljän vuoden aikana aivan kuten valiokunta olen itsekin huolissani tästä määrärahojen vähenemissuunnasta kun luke kuitenkin vastaa niin maatalouteen metsiin kuin kalatalouteenkin liittyvien luonnonvarojemme keskeisestä tutkimuksesta luke itse lausui tästä hallituksen

että tutkimusrahoituksen rakenteessa voisi ajatella harkittavan valtioneuvoston kansliarahoituksen osittaista takaisinsiirtoa ministeriöiden suorarahoituksen suuntaan koska sitä kautta luke on saanut rahoitusta aikaisemmin aikaisemmin enemmän luke lisäksi sanoo että viitteitä on siitä että varsinkin metsäsektoriin kohdistuva yhteiskunnallinen tutkimus ei ole säilynyt aiemmalla tasolla mitä tälle olisi tehtävissä arvoisa

puhemies kiitos ministerille esittelystä ennen kysymyksiä muutama huomio tästä kannattavuuskeskustelusta kun siitä nyt on pari vuotta aika peräänantamattomasti puhuttu olisi hyvä kuitenkin vähän saada valistuneempaa lähestymistapaa itse aiheeseen nimittäin kyse on kuitenkin tilanteesta että meillä on tukijärjestelmä kaikille alan toimijoille sama tuotantopanosten kustannukset ovat kaikille samat hinnat ovat kaikille samat ja silti jotka saavat toiminnan kannattavaksi ja toiset taas eivät millään eli jos tähän ratkaisuja halutaan politiikalla hakea lähestymistavan täytyy olla aavistuksen rehellisempi kaksi kysymystä jotka liittyvät tähän elintarvikevientiin ministeri lupasi lähetekeskustelussa syksyn alla kertoa vuoden loppuun mennessä lisätietoja siitä mitä on valmisteilla ja ja toinen kysymys liittyy tähän satovahinkokorvausjärjestelmään johon kaikki valiokunnat ja ja jaosto ovat ottaneet kantaa että sitä täytyy kehittää mitä tälle aiotaan tehdä

arvoisa puhemies kiinnittäisin myös huomiota maatalouden koko arvoketjuun mitä täällä ministerikin korosti

viime hallituskaudella myös kilpailulainsäädäntöä uudistettiin syystä että meillä on vähittäiskauppa ja kauppa ylimalkaan erittäin keskittynyttä yli kaksi ketjua silloin määräävän markkina aseman piiriin ja niihin kriteereihin istutettiin myöskin nämä kauppaketjut mutta tässä koko arvoketjussa helposti käy niin että se maataloustuottajien asema siinä ketjun alkupäässä kaikista heikoin ja olisi tietysti tärkeätä että alan teollisuuden ja maatalouden välillä maataloustuottajien välillä ja kaupan välillä syntyisi myös vähän uusia kriteereitä en tiedä olisiko se nimenomaan kilpailulainsäädännön kautta vai jotakin muuta kautta olen tästä ministerin kanssa usein keskustellut tässä tarvittaisiin vahvempaa tukea itse tuottajille

erittäin hyviä puheenvuoroja ensinnäkin kiitos jaoston puheenjohtajalle hyvän ilmapiirin ylläpitämisestä jaostossa ja hyvästä yhteistyöstä ja erinomaisesta esittelypuheenvuorosta täällä edustaja ihalainen nosti tärkeän kysymyksen esille ja sehän liittyy siihen reiluun markkinahintaan mistä ministerikin on paljon ja aivan oikein puhunut se on oikeastaan se tärkein ja keskeisin kysymys saada ensinnä kuntoon jos puhutaan huoltovarmuudesta kyllä myöskin kaikkien toimijoiden pitää kantaa vastuuta kannattavuuden parantamisen osalta

haluan kiittää ministeriä siitä että hän on tarmokkaasti lähtenyt uudistamaan tätä elintarvikemarkkinalakia ja toivon mukaan saadaan tänne myös elintarvikeasiamies jossain vaiheessa haluan kannustaa siihen siihen ja kannustaa sitä työtä mitä ministeri tekee sitten on varmaan näin että kannattavuus paranee ainoastaan tai kestävästi jos saadaan isompi osuus lopputuotteen hinnasta elikkä markkinoista pitäisi saada reilumpi osuus mutta kysyn kuitenkin lopuksi siitä mitä maaseudun tulevaisuus lehdessä oli viime maanantaina että maatalousrahat eivät riitä ohjelmakauden loppuun ja että lappi on on suuruusluokkaa sata viiva sataviisikymmentä miljoonaa mitä siinä on tehtävissä

arvoisa puhemies varmasti on näin että maatalous ja elävä maaseutu ovat koko hallituksen ja eduskunnan yhteinen asia perussuomalaiset esittivät myös satovahinkovakuutusmallia ja viljelijöille parempia lomituspalveluita oikeastaan tässä on tämä kaari mistä täällä puhuttiin että aloittaminen miten uskaltaa ja jaksaa ryhtyä maatalouselinkeinotoimintaan ja se miten on sen jaksamisen kanssa paljon siihen että lomitusjärjestelmä toimii ja voi itse levätä ja se on myös eläinten hyvinvointiin liittyvää että omistaja ja kasvattaja voivat hyvin olisin kuullut mielelläni ministerin ajatuksia tästä miten me voisimme tehdä tätä alaa semmoiseksi että ihmiset kokevat että he pääsevät välillä myös hengähtämään ja saavat niitä lomituspalveluja vielä toivoisin jokaiselta kansanedustajalta olen tämän useinkin sanonut että ostetaan sitä kotimaista meillä on varaa siihen se on yksi suuri teko on ihan sama kuinka paljon tuetaan toimintaa jos ei tehdä valintaa siellä tiskillä eli ostetaan kotimaista

arvoisa herra puhemies kiitoksia jaoston puheenjohtajalle hyvästä esittelystä ja kiitoksia ministerille hyvästä tehdystä työstä mutta nyt kun tehdään ensi vuoden budjettia tässäkin yhteydessä ovat tulleet moneen kertaan sanat huoltovarmuus jatkajan tulevaisuus ja kannattavuus tämä on todella hankala yhteys koska kaikki nämä liittyvät toisiinsa kannattamatonta tuotantoa on hirveän vaikeaa saada nuori jatkamaan ja huoltovarmuus prakaa kun meillä on meillä on kannattamatonta toimintaa jolloin jolloin ei pystytä tuottamaan elintarvikkeita myöskään varmuusvarastoihin millä tavalla tämä pystytään kokonaisuudessaan ratkaisemaan jo nyt on tiedossa

tänä syksynä syysviljaa ei pystytty kylvämään ei ole leipäomavaraisuutta ensi vuonna niin kuin ei tänäkään vuonna ja sillä tavalla tämä kakku menee koko ajan eteenpäin mutta kuitenkin kun miettii elintarvikeketjun kokonaistoimivuutta tulonjako pitää saada entistä paremmaksi sillä tavalla että me saamme tämän euron jaettua myöskin sille alkutuottajalle miltä alkuvuosi ministeri näyttää nyt tältä osin onko tämä ketjun toimivuus ensi vuoden ykkösjuttu
tässä vaiheessa debattia myönnän vielä seuraavat puheenvuorot mustajärvi mikkonen wallin ja kalli sen jälkeen ministerin vastaus toisen debattikierroksen
arvoisa puhemies valtio käytännössä maa ja metsätalousministeriö ohjaa metsähallitusta omistajapolitiikan kautta tulosneuvotteluprosessin avulla mutta valitettavasti metsähallitus on linjannut ja toteuttaa tänäkin talvena jopa kolmen kuukauden mittaiset lomautukset metsähallituksen metsäta lousyhtiön metsureille ja kuitenkin tekemätöntä työtä löytyisi tällekin ajalle todella paljon otan esimerkiksi esimerkiksi suojelualueitten palveluvarustuksen ja rakenteet jotka ovat monin paikoin täysin hunningolla jos näitä suojelualueita perustetaan niin kai niitä pitää olla varaa silloin ja olisi hyvä jos näkisi valtiolla edes yhdenkin sellaisen organisaation joka pitäisi paremman huolen omasta ikääntyvästä työvoimastaan niin että valtio ja metsähallitus voisivat tarjota ikääntyneille metsureille metsureille kunniallisen saattohoidon eläkkeelle ja pääpaino nimenomaan sanalla kunniallinen

arvoisa puhemies hallitus suunnittelee rajuja hakkuiden lisäyksiä jopa viisitoista miljoonaa kuutiota vuosittain ja siksi onkin äärimmäisen tärkeää että jos hakkuita lisätään niin huolehditaan siitä että se tehdään kestävästi elikkä varmistetaan monimuotoisuuden turvaaminen sekä se että hiilivarastot säilyvät eivätkä pienene tulevina vuosina metso rahoja on pikkasen tässä lisätty mutta täytyy muistaa että takana on hurjat leikkaukset ja näilläkään lisäyksillä ei vielä päästä niihin pinta alatavoitteisiin mitä on ollut tähän tarvitaan ehdottomasti lisäpanostuksia etenkin kun tiedämme että metso suojeluohjelma on hyvin laajasti hyväksytty ja omistajien

ja sen edistäminen ovat yksi semmoinen kohta mihin toivoisin että hallitus olisi enemmän kiinnittänyt huomiota niin kuin me vihreät varjobudjetissamme teimme

huoltovarmuuteen parhaiten vaikutetaan koko elintarvikeklusterin tulevaisuudenuskolla ennustettavuudella ja kaikilla niillä toimilla joilla luodaan uskoa ja vahvistetaan tätä henkeä erityisen tärkeätä on se että tuet jotka kuuluvat viljelijöille maksetaan ajallaan ja erittäin tärkeätä on että viljelijät parantavat tuottavuutta ja se toteutuu ainoastaan investointien kautta sen tähden nimenomaan maatilatalouden kehittämisrahastolla tulee jatkossakin olemaan keskeinen rooli nämä kaikki toimet vaikuttavat siihen mitenkä me rakennamme alustan huoltovarmuudelle ja koko elintarvikeklusterin tulevaisuudelle
ministeri leppä viisi minuuttia

puhemies kiitoksia erinomaisista kysymyksistä ja erityisesti erinomaisista evästyksistä ja kommenteista aloitetaan lulucfstä ja siinä tapahtuneesta ratkaisusta se iso kuva joka voisi oikeastaan yksinkertaistaa sen mikä muuttui muuttui nyt niinpäin että nyt katsotaan metsien käytön osalta tulevaisuuteen eikä menneisyyteen silloin se tekee oikeutta sille miten tulevaisuudessa kukin euroopan unionin jäsenma metsiään käyttää niin että se on aina kaikissa tilanteissa kestävää

jalostuksessa etenemme tuotteissa ja on pitkäaikaisempia jalosteita vaikkapa puurakentamista puutuotteita muutoinkin enemmän tämä on se oleellisen tärkeä osio mikä tässä lulucfssä muuttui ja siksi pidän sitä hyvänä asiana se on iso työ että saatiin euroopan unionissa ymmärrys tälle asialle miten suomessa vastuullisella tavalla kestävällä tavalla metsiä hoidetaan katovuosiasia miten tuo kaksikymmentäviisi miljoonaa miten sitten jatkossa tapahtuu vakuutusmaksuveron poistamista selvitetään tällä hetkellä yhdessä valtiovarainministeriön kanssa selvitys on on jo pitkällä siitä kuullaan sitten kun se valmistuu sitten valtiotakausjärjestelmän pysyvyyttä myöskin valmistellaan tällä hetkellä joka tuli esille esille tämän tämän ongelman myötä tällainen järjestelmähän meillä oli mutta se oli väliaikainen ja nyt sitä rakennetaan niin että siitä tulisi pysyvä myös tätä rahastomallia joka on uusi idea ja uusi ajatus viedään eteenpäin ja myöskin sitä selvitystä tehdään jotta me saisimme sitä turvaa tällaisia vuosia varten jotta viljelijät voisivat valmistautua paremmin mahdollisiin ongelmiin joita tämänkaltainen vuosi aiheutti maatilojen yhtiöittämisasia oli kovin tervetullut selkeästi sille on ollut tilausta ja useat tilat harkitsevat yhtiöittämistä sen lisäksi että me saamme sillä sukupolvenvaihdoksia aikaan sillä myöskin vaiheistettua sukupolvenvaihdosta on silloin helpompi helpompi tehdä metsälahjavähennys on yksi keino jolla tätä metsätilojen kokoa halutaan kasvattaa ja samoin siellä saada sukupolvenvaihdoksia aikaan huoltovarmuus on todellakin merkittävä asia se on meille kansallisesti yhteinen asia jo lähtien siitä että pelkästään ruuantuotannon osalta elintarvikeketjussa toimii kolmesataaneljäkymmentätuhatta suomalaista työntekijää se on valtavan iso määrä jollei meillä ole omaa alkutuotantoa jos alkutuotanto ei ole kannattavaa ei meillä ole myöskään tällaista määrää jalostavia jalostavia työntekijöitä se on päivänselvä asia siksi siitä pitää pitää huoli sen lisäksi energia asia biokaasun aivan oikein niin kuin täällä nousi esille edistäminen on äärimmäisen tärkeää siemenhuolto on myöskin uhattuna tällaisen vuoden jäljiltä ja samoin rehuhuolenpito ja moni moni muu asia joka liittyy huoltovarmuuteen ihan sitten jo siihen

jäljitettävälle ruualle on kysyntää jos mikä niin suomi ja suomalainen ruoka suomalainen viljelijä pystyy tähän vastaamaan siksi tälle alalle on kysyntää sitä kannustusta sitä maauskoa uskoa siihen että näin on me haluamme kaikki kaikki jatkossakin levittää lisää edustaja koski täällä kysyi mitä muita keinoja on kyllä osaaminen mihin myöskin valiokunta kiinnitti erityistä huomiota ja mihin se lisäsi myöskin määrärahoja hyvä se osaamisen kehittäminen uuden teknologian käyttöönotto uudet investoinnit uudet toimintamallit ne ovat keskeisiä kilpailukyvyn kannalta siinä pitää myös viljelijöiden itsensä olla totta kai valveilla niin kuin niin kuin he ovatkin olen samaa mieltä luken rahoituksesta siinä on ammottava aukko siitä ei päästä yli eikä ympäri siksi näitä rahoitusjärjestelmiä on syytä tarkistella ja tarkastella kriittisesti ovatko ne nyt senkaltaisessa muodossa missä niiden pitää olla suhteessa siihen mitä me yhteisesti tavoittelemme biotalouden osalta se on oleellisen tärkeä asia mutta puhemies loppuihin varmaan pystyn vastaamaan sitten seuraavassa puheenvuorossani kiitos

kiitos ministerille hyvästä vastauksesta ja hyvästä toiminnasta elintarvikemarkkinalain osalta ovat odotukset erittäin korkealla me tarvitsemme siihen ketjuun pelisääntöjä nykyinen tilanne ei voi jatkua että kauppa ketjun vahvimpana lenkkinä asettaa reunaehdot muille toimijoille pitää löytyä reilun kaupan säädökset ja sen takia elintarvikemarkkinalailta ja sen mahdollisuuksista odotetaan paljon täällä on noussut esille tämä luonnonvarojen tutkimus olen siitä erittäin huolissani siitä syystä että viime vaalikaudella kaikki tutkimusrahat siirrettiin yhteiseen pottiin mutta valtion tutkimusstrategia ei tunne biotaloutta lainkaan tämä hyvä ministeri pitää korjata mahdollisimman kiireesti sinne siirrettiin lähes kaksikymmentä miljoonaa ja vajaan kolmen vuoden aikana on takaisin saatu neljä miljoonaa eihän tämä ole mistään kotoisin tämä järjestelmä pitää todella niin kuin ministeri sanoikin tarkistella uudelleen kaiken kaikkiaan yhdyn niihin ajatuksiin jotka täällä ovat olleet esilläkin että koko ketju pärjää jos ketjun kaikki toimijat pärjäävät sen takia me tarvitsemme yhteistyötä ketjussa

arvoisa puhemies edellinen hallitus asetti suomelle kansalliset luomutavoitteet jotka tämä hallitus on ohjelmassaan hyväksynyt eli vuonna kaksituhattakaksikymmentä tulisi olla suomen peltoalasta luomutuotannossa kaksikymmentä prosenttia ja julkisissa ruokapalveluissa tarjottavasta ruuasta kaksikymmentä kaksikymmentä prosenttia luomua edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamista ratkaisemaan suomeen perustettiin vuonna kaksituhattakaksitoista luomuinstituutti ja se sijaitsee sijaitsee mikkelissä hiukan ollaan nyt hämmästyneitä siitä että että tälle luomuinstituutille ei olekaan rahoitusta varmistunut vaikka ministeri tiilikainen alkuvuonna sanoi että että nyt se on budjetissa eli mitä tapahtui luomuinstituutin rahoille huomasin että jaosto on antanut pro luomu yhdistykselle satatuhatta euroa

miksi valtio ei tue itse asettamaansa luomuinstituuttia

arvoisa herra puhemies varmaan joku ihmettelee mitä se eero tähän asiaan puuttuu mutta viisikymmentä vuotta olen seurannut vaimoni kotitilan menestymistä tai vaikeuksia laskin kerran että vehnän ostovoima viljelijälle on alentunut kolmannekseen viidenkymmenen vuoden aikana samaan aikaan tietysti tilakoot ovat muuttuneet ja tuotanto on parantunut mutta tuntuu mahdottomalta että tällaisella bulkkituotannolla pystyisi puristamaan edes kaupan

maksamaan parempaa hintaa vaan kyllä se tulee erikoistuotteista joissa ei ole samanlaista kilpailua kuin näissä peruselintarvikkeissa sieltä tulee vastaan sitten tämä huoltovarmuus olen ymmärtänyt että leipäviljan ja peruskarjatuotteiden varastointi yli vuoden on mahdollista mutta perustuotannolla jatkuvan tuloksen tekeminen voi olla äärimmäisen vaikeata vaimoni kotitilalla taitaa tällä hetkellä olla yli kaksisataaviisikymmentä hehtaaria vehnää ja silti vaikeuksia on

puhemies maatalouden yrittäjätulo on valitettavasti laskenut trendinomaisesti jo toistakymmentä vuotta vielä kaksituhatta luvun alkupuolella yrittäjätuloa jäi yli miljardi euroa nyt enää noin kolmesataa miljoonaa maatalouden velkaantuneisuus on kääntynyt selvään nousuun velkojen suhde liikevaihtoon eli suhteellinen velkaantuneisuus on kasvanut vuoden kaksituhattakaksitoista seitsemästäkymmenestäkuudesta prosentista vuoden kaksituhattakuusitoista yhdeksäänkymmeneenkuuteen prosenttiin kun tähän lisätään vielä se että maataloustukiin kohdistuu merkittäviä laskupaineita on selvää että tuottajahintoja pitää pystyä vahvistamaan jotta tuotanto olisi kannattavaa ja jotta sen jatkuvuus ja huoltovarmuus voitaisiin turvata viime vuosina on kuitenkin käynyt niin että alkutuotannon osuus kuluttajahinnoista on vahvistumisen sijaan laskenut erinomaista työtä asiat ovat edenneet mutta koska tilanne on edelleen erittäin kriittinen tiedustelen mitä hallitus voi ja aikoo tehdä jotta tuottajan osuus ruuan hinnasta kääntyisi nousuun jotta tuottajan asema markkinoilla vahvistuisi

puhemies täällä on ollut hyviä puheenvuoroja ja tärkeitä asioita laajennan kuitenkin vähän asiaa viime kaudella olen jo nostanut jousimetsästysasioita esille ja ensimmäiseksi haluan kiittää siitä että nämä asiat ovat menneet eteenpäin mutta jatkokysymys luonnollisesti mahdollisesti kehitettävä alaa vielä eteenpäin esimerkiksi erilaisilla suojelualueilla jousella metsästämistä joka lisäisi turismia ja katsottava myös riistalajivalikoimaa eteenpäin sitten vielä muihinkin metsästysmuotoihin miten metsästyksen kiinnostavuutta voidaan lisätä harrastusmuoto hieman ukkoontuu eli nuoriin pitää saada enemmän intoa mitä mitä keinoja tähän

arvoisa puhemies kiitokset ensinnäkin ministerille uutterasta työstä maatalouden kannattavuuden parantamiseksi kysyisin lähinnä tuosta tilus ja kiinteistörakenteesta kuten tiedämme pirstoutunut kiinteistörakenne heikentää maatalouden kannattavuutta oleellisesti ja näillä tilusjärjestelyillä kasvatetaan lohko ja palstakokoja sekä samalla lyhennetään kulkumatkoja eri palstoille vuodesta kaksituhattakaksitoista alkaen vuosittaisen tilusjärjestelyn kohteena oleva pinta ala on vähentynyt kymmenestätuhannesta hehtaarista kuuteentuhanteen hehtaariin johtuen määrärahojen alentumisesta nyt on budjetissa esitetty valiokunnan käsittelyn jälkeen neljä pilkku kaksi miljoonaa euroa näihin käytännössä toteutetaan eteenpäin jo käynnissä olevia hankkeita uusia ei pystytä aloittamaan kysyisinkin ministeriltä onko tämä tilusjärjestelyn tarve vähentynyt suhteessa määrärahojen vähentymiseen ja onko määräraha riittävä turvaamaan riittävät tilusjärjestelyt jatkossa

tarvitaan varmasti toimenpiteitä koko

ketjussa on varmaan niitä toimenpiteitä joita sitten tuottajat itse pystyvät tekemään siinä ja joilla he investoivat uuteen tuotantoon kehittävät uusia toimintatapoja ja ottavat uutta teknologiaa käyttöön ja miettivät myös uusia tuotteita tähänhän myös ministeri hyvin viittasi että täällä elintarvikeketjussa on tulevaisuudessa kyllä huutava pula erilaisista uusista tuotteista ja siinä meillä suomessa olisi kyllä varmasti paljon annettavaa sitten se toinen keskeinen kysymys liittyy siihen miten tässä koko elintarvikeketjussa se elintarviketulo jaetaan oikeudenmukaisemmin jotta myös tuottaja saisi siitä suuremman osan kuin tällä hetkellä

herra puhemies kannattavuus ja viljelijöiden jaksaminen kulkevat käsi kädessä kun tuotanto on kannattavaa niin silloin jaksaa ja kun jaksaa niin silloin pystyy paremmin niitä töitä myöskin tekemään ja murheita on vähemmän on selvää että suuri osa viljelijöiden työn kannattavuudesta pitää saada toimimaan markkinoiden ja kotimaisen kysynnän kautta niin että me jokainen ostamme enemmän suomalaisia tuotteita ja että se suomalaisen viljelijän osuus siitä tuotteen hinnanmuodostuksesta on kohdallaan mutta herra ministeri kysyisin viennin edistämisestä suomessa kun tuotetaan maailman puhtainta antibioottivapaata ruokaa jolle on kysyntää maailmalla sille on jos niin halutaan nyt kun tekes ja finpro yhdistyvät business finlandiksi ja elintarvikevientiä haluamme edistää kuinka maa ja metsätalousministeriön puolella kiinnitetään huomiota nimenomaan elintarvikevientiin ja sen edistämiseen ja kuinka me saamme lisää osuutta suomalaiselle ruoalle maailmalla

arvoisa herra puhemies ministeri leppä äsken puheenvuorossaan kuten myös edustaja savola äsken tuossa omassaan kiinnitti huomiota siihen että suomalainen ruoka on arvostettua maailmalla

hallitus käsittääkseni on raivannut tietä neuvottelemalla vientisopimuksia muun muassa kaukoitään tai luomalla mahdollisuuksia siihen että esimerkiksi suomalaista sianlihan tuotantoa voitaisiin suuressa mittakaavassa viedä sinne tämähän on erittäin hyvä asia mutta varmaankin on niin että ainoastaan ministeriössä on tällä hetkellä kootusti keskitetty tieto siitä kuinka hyvin tässä viennissä on sitten onnistuttu onko pää niin sanotusti auki ja liikkuuko tavara sinne ja kuinka hyvin kauppa käy tästä mielellämme kuulisimme lisää

herra puhemies on aivan erinomaista että meillä on valtiontalouden vahvistumisen yksi kivijalka se että metsissämme on alkanut tapahtua on aivan ihmeellistä se kun kuulee tässä salissa puheenvuoroja siitä että meillä olisi suomalaisia metsiä uhkaamassa joku kamala vahinko päinvastoin meillä on valoisa tulevaisuus tässä asiassa töitä on vaikka kuinka paljon onhan siellä ongelmiakin meillä on kemera rahoista puutetta taimikon hoidossa on ongelmia mutta nehän ovat meille vain haasteita sitä varten että panemme nämä metsämme kuntoon ja luomme uutta elintasoa tähän maahan meille on annettu semmoinen aarre hoidettavaksemme joka meidän pitää hoitaa kunnolla koska

arvoisa puhemies eun kaavailema tulospalkkiojärjestelmä koskien ympäristö ja ilmastotavoitteiden toteuttamista on otettu meillä aika myönteisesti vastaan ja siinä nähdään jopa mahdollisuuksia suomalaiselle maataloudelle ja viljelijöille onkin tietysti hyvä että tukipolitiikka muuttuu koko ajan vastikkeellisempaan suuntaan niin että maksetaan tuloksellisesta toiminnasta ja että samalla lisätään paikallisten jäsenmaiden päätösvaltaa suomalaiset viljelijät ovat tunnetusti ympäristövastuullisesti hyvin kestävällä tavalla esimerkiksi lannoite ja kasvinsuojeluasioitten suhteen miten arvoisa ministeri kommentoisit tätä uutta eun suunnasta tullutta esitystä ja miten varmistetaan se että meidän hyvä lähtötasomme otetaan huomioon sillä tavalla että viljelijät todellakin sitten hyötyvät niistä mahdollisista panoksista investoinneista joita ympäristön eteen tullaan

herra puhemies ensinnäkin suuret kiitokset ministeri lepälle monipuolisesta työstä suomalaisen ruuantuotannon menestyksen puolesta sekä suomessa että ulkomailla ja kiitokset valtiovarainvaliokunnalle asianomaiselle jaostolle erityisesti suomen hevostietokeskuksen panoksesta työ suomalaisen hevosen puolesta kiuruvedellä jatkuu pari sanaa tästä välitä viljelijästä hankkeesta mela viisaasti tekee

välitä viljelijästä hankkeen alla erilaisia hankkeita joilla pyritään tukemaan suomalaisia ruuantuottajia henkisessä hädässä masennuksessa uupumisessa taloudellisten huolien alla eräs asia minkä haluaisin tässä yhteydessä ottaa esille en en tiedä onko ministerillä tähän mitään vastattavaa mutta haluan tähän keskusteluun tuoda esille on itsemurhien ehkäisy valtakunnallisen kriisipuhelimen kautta erilaisia kriisipuhelimia on mutta ei sellaista josta löytyisi vertaistukea nimenomaan viljelijöille mitä tämän eteen voisimme tehdä

puhemies ministeri varmasti arvaa että edustajana haluan kysyä siitä samasta asiasta mistä olemme usein tässä salissa vaihtaneet muutaman sanan eli eläinsuojelusta ja sen tämänhetkisestä tilanteesta ensinnäkin pitäisin hyvänä että nyt vihdoin päätettäisiin palauttaa eläinsuojeluvaltuutetun virka se olisi tosi tärkeää me sosiaalidemokraatit edellisellä hallituskaudella ajoimme silloin tämän viran ja olisi mielestäni hyvin perusteltua että tämä hallitus nyt vihdoin sen palauttaisi puhemies toinen asia mikä on hyvin tärkeä on eläinsuojelulaki ja se että siitä tulee hyvä edistyksellinen ja eettisesti korkea arvoinen se on osaltaan tae että suomalainen ruoka esimerkiksi nauttii korkeaa arvostusta myös muualla voi olla kilpailuvaltti että meidän tuotantoeläimiämme kohdellaan asianmukaisesti ja hyvin tässä luonnoksessahan on vielä monia kohtia mitkä vaativat petraamista tyyliin vaikkapa tämä juomaveden saantikysymys ja monet muut ja minä haluaisin nyt kysyä ministeriltä koska tämä laki on edistyksellisessä muodossa

eu asiaa ensinnäkin kiitos ministeri lepälle teitte suomenhevosen työn tuossa lulucf asiassa yhdessä muiden ministerien kanssa toinen asia nyt puhutaan että eun maatalouspolitiikkaan tulisi kansallista liikkuvuutta meillä on siellä nyt tämä energiaveron palautus notifikaationa minusta ollenkaan lähettää nyt se on lähetetty mutta sieltä pitää tulla kyllä nopeasti

byrokratiassa viivyttää no kolmas asia on että on brexit suomen ei pidä lähteä nyt eun prosenttiliikkeeseen mukaan muuten me emme pysty elintarviketaloutemme omia aivan välttämättömiä tarpeita hoitamaan ja neljäs asia on että tuo ilmastonmuutos ilmastonmuutos näkyy jo pirtin ikkunoista eun ruokastrategiassa tulevalla rahoituskaudella on varauduttava myöskin ilmastonmuutokseen aivan uudella tavalla myöskin myöskin suomen omaan tuotantoon liittyen miten kommentoitte tätä

arvoisa puhemies kiitokset ministerille aktiivisesta toiminnasta voisi sanoa että proaktiivisesta toiminnasta tässä on hyvä ollut katsoa ministerin työtä varsinkin lulucfssä ja tällä hetkellä taitaa meidän ministeri tiilikainen olla neuvottelemassa red kahdesta ja toivotaan myös siinä siinä menestystä että saamme senkin kohdalleen

tulisiko meidän edelleen vielä kehittää tätä valtion rahoitusta takuujärjestelmää millä voitaisiin helpottaa maaseudun osuutta ja vielä mitä petoihin tulee kiitän ministeriä siitä että on aktiivisen otteen ottanut on saatu riittävästi petoihinkin metsästyslupia ainakin susien osalta

arvoisa puhemies kiitän myös ministeri leppää asiantuntevista teoista maanviljelijöiden hyväksi varmaan siinä oma ammattitausta auttaa haluaisin kiinnittää huomiota maaseudun tieverkostoon alempiasteinen tieverkosto täytyy saada kuntoon siksi että maitoautot metsäautot liikkuvat siellä metsäteiden rakentamisesta esittäisin kysymyksen mistä johtuu että niitä teitä ei kuitenkaan rakenneta tietääkseni sinne on kohtuullisen hyvin varattu rahoja kuitenkin mutta ei tapahdu riittävästi rakentamisen puolella yksittäisenä asiana tämä neljä h järjestön tukeminen on tärkeä asia koska sehän on järjestö joka on toiminnallaan levittäytynyt ympäri suomea ja siitä nuoret saavat hyvää harjaantumista niin kuin tuo omalta osaltaan osoittaakin ja tämä pakurin tutkimus vaatisi vielä vähän isomman keskustelun se on mielenkiintoinen

arvoisa puhemies tällä hetkellä meillä on käynnissä monia metsäteollisuuden investointihankkeita ympäri maata ja näitä on odotettu pitkään jotta me saamme meidän metsämme parempaan käyttöön metsät todella kasvavat koko ajan kovempaa vauhtia ja ja jatkossa niitä edelleenkin käytetään vähemmän kuin mitä ne kasvavat vuosittain mutta jotta näitä teollisuuden investointeja saadaan aikaiseksi tarvitaan yhteiskunnan tukea sillä tavalla että pystytään pystytään aivan uusia aloja ja aivan uusia tuotteita tekeviä yrityksiä saamaan liikkeelle niissä on monesti hyvin korkea jalostusaste ja teknologiapainotteisista tuotteista kysymys olisin kysynyt ministeriltä miten olette esimerkiksi työ ja elinkeinoministeriön kanssa vieneet näitä asioita eteenpäin sitten olisin kysynyt myös näistä koulutuspaikoista mikä on yhteistyö opetusministeriön kanssa että tämän alan koulutuspaikkoja saadaan merkittävästi lisättyä sille on tarvetta

arvoisa puhemies kannattava maatalous ja jaksava viljelijä ovat huoltovarmuuden perusta josta huoltovarmuudesta on puhuttu täällä kiitettävän paljon sehän on koko kansan kysymys koko kansan asia kansallinen asia että meillä on ruokaa energiaa ja vettä omasta takaa kaikissa tilanteissa mitä eteen voi kansakunnalle tulla ja siinä suhteessa akilleenkantapää ovat tuotantopanokset maatalouskoneista ja ja polttoaineista liikkeelle lähtien me emme ole läheskään omavaraisia tulevaisuudenuskoa viljelijä tarvitsee on niitä uutisia joihin viittasi myönteisiä uutisia onneksi niitä tietysti myös myös kerrotaan julkisuuteen mutta on myös toisenlaisia negatiivisempia uutisia pienikin teko kannattavuuden parantamiseksi merkitsee kyllä paljon tällä hetkellä tulevaisuudenuskon kannalta ja sillä että kotimainen ja paikallinen ruoka tekevät kauppansa on äärettömän iso merkitys tämän tulevaisuudenuskon kannalta minulla on kysymys herra ministeri katsotteko te asiaa tältä laajemmalta kannalta myös tuotantopanoksen näkökulmasta

arvoisa herra puhemies kalastus on yksi tärkeä elinkeino ja me olemme vannoneet kotimaisen kalan nimeen olisin kysynyt ministeri lepältä kuinka ympäristöministeriön kanssa keskustelua voitaisiin kehittää niin että voisimme aidosti ruveta katsomaan hylkeiden kannanhoitosuunnitelmaa meillä on

vuoden kaksituhattakolme laskennoissa arvioitu olevan hylkeitä neljäkymmentäkolmetuhatta ja kaksikymmentäkuusituhatta pesivää merimetsopariskuntaa jotka kalastavat enemmän kuin kalastajat pystyvät kalastamaan ja erityisesti rannikkokalastukselle tämä on iso ongelma mikä tässä on surullista on se että tämä asettaa rannikkokalastuksen ja pohjoisten jokivarsien turistikalastuksia tarjoavat yritykset vastakkain nyt pitäisi tämä luottamuksen välistä syövä hylje pystyä poistamaan niin että sen kanta kanta olisi luonnollinen merialueilla

arvoisa herra puhemies minuun on tehnyt suuren vaikutuksen maatalousyrittämisen moniammatillisuus ja monimuotoisuus itsellänikin on suvussa vaimon kautta maatilayrittäjiä lihayrittäjiä jotka tekevät sen oman siivunsa joulupöytään varsin isosta paketista pienellä siivulla tehdään ensiksi ruoka muille ja ja siitä yritetään sitten ottaa myös leipä itselle ja perheelle se mihin edustaja kääriäinenkin viittasi ja omassa ensimmäisessä puheenvuorossani viittasin oli tämä huoltovarmuusteema ja puolustusvaliokunnan roolissa kun katselee puolustusvaliokunnassa tätä yhteiskuntaa usein ikään kuin tähtäimen läpi ja ja näiden uhkien läpi ja myös muiden uhkien kuin sotilaallisten uhkien läpi niin oli ilahduttavaa kuulla että ministeri tämän huoltovarmuusasian näkee näin tärkeänä ja keskeisenä kysyisinkin miten ministerinä näette olisiko syytä käydä vaikka eduskunnassa joskus vähän laajempi keskustelu tästä huoltovarmuudesta viittasin siihen että maata lousyrittäminen on monimuotoista ja myös tämä huoltovarmuuskulma on laaja ja ja monet politiikan lohkot läpäisevä

arvoisa puhemies huoltovarmuuden ja kotimaisen ruuantuotannon kannattavuudenkin kannalta tietysti kotimaisen ruuan kysyntä täällä suomessa on merkittävä asia ja tiedustelisinkin nyt kun meillä on aika tuore hankintalaki oletteko ministeriössä nähneet että se olisi vaikuttanut siihen suuntaan lähiruuan kotimaisen kulutuksen suhteen kuin tavoiteltiin että ainakin julkisissa keittiöissä olisi pääasiassa sitä suomalaista kotimaista puhdasta lähiruokaa ja ja näkyykö tämä ministeriön toimissa jollain tavalla että tätä vauhditettaisiin mutta ilmastonmuutos todella näkyy pirtin ikkunasta ja sen suhteen on tietysti positiivinen asia että tuosta eun ilmastosääntely lulucf päätöksestä saatiin aivan kelvollinen kun siihen lisättiin mukaan tämä nieluraportointi joka siis tarkoittaa että euroopan komission tulee varmistaa että eu saavuttaa nämä vuodelle kaksituhattakolmekymmentä asetetut tavoitteet neljänkymmenen prosentin päästövähennyksistä eli jos siis nieluja merkittävästi pienennetään tämä täytyy muilla sektoreilla sitten kompensoida lopullinen kanta riippuu komission tulkinnasta toki

kansalaisilta tulee yhä enemmän ja yhä kärkevämpää palautetta petojen aiheuttamista vahingoista kansalaiset ovat ihmetelleet vahinkojen määrää ja ennen kaikkea korvausperusteita saamani palautteen perusteella lypsylehmän hankintahinta on ollut noin tuhatviisisataa euroa mutta jos sen peto raatelee korvausta voi saada noin seitsemänsataaviisikymmentä euroa eli puolet eläimen käyvästä arvosta eräs lammastilallinen kertoi että häneltä olivat sudet raadelleet lampaita ja osa kuoli kedolle ja osa jouduttiin elinkelvottomina lopettamaan eläimet piti kuljettaa hävitettäväksi honkajoelle ja kuljetuskustannukset jäivät sitten tämän maatilayrittäjän kontolle ja tämä maatilayrittäjä pyysi kysymään ministeriltä onko ministeriössä pohdittu että tätä korvauskäytäntöä voitaisiin ajantasaistaa niin että vahingonkärsijä saisi vahingosta täysimääräisen korvauksen

arvoisa puhemies edustaja viitanen otti tuossa itsekin kysynyt milloin eläinsuojelulaki on tuloillaan sitä on odotettu tosi kauan mutta täällä on puhuttu hevosista ja ja me varmasti kaikki tiedämme että erityisesti suomenhevonen oli sodissa ja jälleenrakentamisessa ensiarvoisen tärkeä veteraanitkin ovat näistä meille kertoneet perussuomalaisilla on tämmöinen ajatus että suomenhevonen olisi maamme itsenäisyyden juhlaeläin se ei maksaisi mitään ja ja se olisi erittäin hieno ele ja myös innostus näille kasvattajille itsekin suomenhevosen omistajana minulle on erittäin tärkeätä sen lajin säilyminen se on hyvin omalaatuinen suosittelen kaikkia kuuntelemaan huojuva lato yhtyeen kappaletta suomenhevonen minusta tämä on erittäin ihanasti sanottu ja kun kannaksella ryskyivät tankit oli pakkanen hanki sinä olit konettakin luotettavampi sulla ukkini raivasi pellot mitä mieltä olette ministeri voisiko suomenhevonen olla suomen itsenäisyyden juhlaeläin

arvoisa puhemies joo hevonen käy kyllä juhlaeläimeksi mutta kun meillä on tämä susiongelma edustaja hongistokin viittasi tähän ja tosiaan sehän on se että pohjanmaalla etelä pohjanmaalla keski pohjanmaalla ja pohjois pohjanmaalla nämä susiongelmat ovat ovat arkipäivää esimerkiksi pohjois pohjanmaan rannikkoseudulla on kirjattu jopa toistasataa pihakäyntiä syksystä lähtien ja nämä tiedot löytyvät luonnonvarakeskuksen tassu järjestelmästä riistakeskuksesta arvioidaan että näin runsas pihapiireissä vierailu on melko harvinaista arvoisa ministeri meillä se ei ole enää harvinaista vaan se on niin kuin sanoin arkipäivää susiongelma on täysin pitelemätön ja sudet oleskelevat ihmisten pihamaillakin ja ovat täysin pelkäämätöntä porukkaa ja sitten kun yritetään saada kaatolupaa ne heti takaisin

en lähde toistamaan östmanin äsken esittämää kysymystä mutta otan kiinni siitä mitä ministeri sanoi että maatalous on tulevaisuuden ala minulla on sama näkemys kyllä näin on kunhan vaan maatalous selviää niin pitkälle että se tulevaisuus joskus koittaa sanoitte myös että pitää kehittää ja oppia uutta ja ja tehdä uusia investointeja ja niin edelleen ja se on aivan oikein haluankin kysyä miten ministeri näkee että hallitus tai ministeri tai valtiovalta voi voi osallistua siihen tai edesauttaa sitä että tätä tutkimusta ja uutta uutta tuotantoa ehkä uusia tuotteita uusia vientituotteita myös saadaan markkinoille

arvoisa puhemies minäkin uskon että alkutuotanto maatalous ja metsätalous on tulevaisuuden ala jos ja kun me osaamme kehittää arvoketjuja ja jalostusarvoa puhumattakaan että saamme sitä kansainvälistettyä kysynkin teiltä arvoisa ministeri olemme keskustelleet tästä aika paljon viime aikoina mitä konkreettisia toimenpiteitä teillä on sen eteen että nämä tavoitteet toteutuvat toinen kysymykseni liittyy kalastuslakiin ja kalastuksenhoitomaksun korotukseen olen huolissani etenkin lasten ja nuorten

kalastukseen vapaa ajankalastukseen ja kalastus ovat valitettavasti entistä kaukaisempia asioita monelle kaupunkilaislapselle ja siitä syystä kalastuksenhoitomaksun nostaminen ei ole välttämättä se oikea tapa kiinnittää perheitä ja lapsia kalastukseen arvoisa ministeri miksi te lähditte tälle kalastuksenhoitomaksujen korotuksen tielle

arvoisa herra puhemies ruokaselonteossa koko eduskunta antoi yhteisen selkänojan sille että jos elintarvikeketjun reiluuttamisessa tarvitaan lainsäädäntömuutoksia tältä laitokselta tulee tukea nyt myös eussa etsitään ratkaisuja alkutuottajan aseman parantamiseksi ja ja siellä on puhuttu mahdollisuudesta tuottajien järjestäytyä ja sopia hinnoista rohkaisenkin nyt ministeriä mielestäni on etsikkoaika toimia tässä yhtä kauan kuin edustaja korhonen on kysynyt sukupolvenvaihdoksista olen tässä salissa kysynyt alkuperämerkinnöistä ilokseni tämäkin asia on mennyt eteenpäin on hienoa ettei tarvitse suurennuslasia enää kaupassa kun tutkii lihapakettien kotimaisuutta samoin on maidossa ja nyt sama asia siirtyy ravintoloihin siellä lihan ja kalan alkuperä ilmoitetaan jatkossa jatkossa arvoisa ministeri kuitenkin olisi vielä intoa saada tätä asiaa eteenpäinkin ovatko jalosteet jossain vaiheessa mukana

arvoisa puhemies pari pientä kysymystä ministerille onko odotettavissa mitään uudistuksia kuolinpesien metsäomaisuuteen voidaanko kenties edetä siihen suuntaan että päätökset tehtäisiin määräenemmistöllä ja voitaisiin päivittää jopa se kuka niitä yleensä omistaa ja missä päin maailmaa tämmöinen vuosikysymys minkä edustaja kalmari täällä myös teki on lähiteurastus ja lihan lähijalostus sillä tänä päivänä ihmiset haluavat tuotteita joilla on selvä tarina on kasvatettu ilman antibioottien käyttöä ja jalostettu täysin lähellä keski euroopassahan on yleinen teurastustapa että teurastetaan lähellä jopa ilman kuljetuksia ja tuotteilla on selvä jäljitettävyys ja turvallisuuselementti koska lihan kasvattamiseen ei ole käytetty antibiootteja onko mahdollista että jossakin vaiheessa suomessa päästään byrokratian ohi ja tarjotaan työtä niille paikkakunnille jotka yrittävät vähän eri tavalla jalostaa elintarvikkeita

arvoisa herra puhemies eläintautien torjunta on niin kauan kohtuu kustannustehokasta kunnes eläintauti jalkautuu tänne meidän tuotantoeläinten pariin kysynkin afrikkalaisen sikaruton tilanteesta itsekin tiedän sen että tuolla kaakkoiskulmalla suomea ollaan loukkumetsästystä nyt kokeilemassa alkuvuodesta ja toivottavasti se menestys olisi ihan ok ja saadaan siitä jatkuvuutta myöskin muille sikatiheille alueille se on siis todella iso riski meidän kotimaiselle sianlihatuotannolle sianlihan viennille kaikelle sille eli meidän pitää siitä pitää kynsin hampain kiinni että tauti ei missään tapauksessa pääse meidän metsäsikoihin eikä eikä tuotantosikoihin mutta myös toinen asia tässä puheenvuorossani vielä on eläinsuojelulain uudistus se on todella tärkeää että se on nyt tulossa toivottavasti pian käsittelemään siinä on todella korjattavia asioita se on vanha laki mutta edelleen minä kysyn edustaja viitaselta te peräätte aina sitä eläinsuojeluasiamiestä silloin kun hän oli nimitettynä mitä lisäarvoa hän toi tähän koko eläintenhoitoketjuun
arvoisa puhemies me olemme käyneet aika usein tämän keskustelun viimeksi eräässä seminaarissa missä kaikki puolueet kävivät kertomassa eläinsuojelujärjestöille siitä että ovat sitoutuneet hyviin eläinsuojelutavoitteisiin mutta käytännössä on hyvin ikävää jos asenne on sen kaltainen että uskotaan että eläinsuojeluvaltuutetusta ei olisi mitään hyötyä me olemme nähneet että on kuitenkin hyvin tärkeää että meillä on henkilö joka pystyy antamaan oman asiantuntemuksensa panostuksensa tietotaitonsa siihen että eläinten hyvinvointia edistetään kaikin puolin tämä on mielestäni nykyaikaista toimintaa että erilaisia valtuutettuja voi olla ja siksi pidän erittäin perusteltuna että jatkossakin olisi te tiedätte että tämä on hyvin pieni määräraha ja toivoisin että se pieni määräraha löytyisi jotta saisimme myös tästä näkökulmasta suomesta edistyksellisen eläinsuojelun kärkimaan
arvoisa herra puhemies

kiinnitän samaan asiaan huomiota mihin edustaja myllykoski täällä merimetsotilanteeseen te ministeri leppä otitte vastaan joulukuun alussa pohjanmaan rannikolta neljäntuhannenkuudensadan allekirjoituksen adressin jossa peräänkuulutettiin ison merimetsokannan hävittämistä tai tai ajamista pois alueelta myös ministeri tiilikainen oli tässä tässä mukana siellä on sekä kalastajille että maaseutuelinkeinolle suuret haitat tästä ja myöskin vapaa ajanasujille meren rannassa yhdyn myöskin edustaja östmanin ja hongiston tavoin tähän tähän susihuoleen meillä vaasan vaalipiirissä on arviolta noin viisikymmentä sutta joka luken sadanviidenkymmenen viiva sadankahdeksankymmenen suden arvioon nähden olisi kolmasosa enkä minä millään jaksa uskoa sitä että vaasan vaalipiirissä olisi kolmasosa suomen susikannasta niitä on ihan viikoittain nähty ja ne vierailevat hyvinkin hyvinkin lähellä eli onko tälle asialle

arvoisa herra puhemies erityisen tärkeää on juuri se että tehtäisiin ministeriöissä ja ministeriöiden välillä merimetson suhteen mutta myös hylkeen suhteen suunnitelmia mutta toivoisin ministeriltä myös vastausta siihen kun tässä keskustelussa esimerkiksi edustaja blomqvist kertoi ja moni on vannonut että maatalous on tulevaisuuden ala ja siihen uskotaan kysyn kuitenkin ministeri lepältä kuinka me voimme taata huoltovarmuuden jos meidän viljelysmaamme metsämme ja vesivaramme ovat globaalisti kaikkien ostettavissa kysyn sitä vahvasti jo siksi että me olemme tehneet biotalouteen suunnitelmia mutta se ulkomaalainen omistaja ei välttämättä sitoudu näihin suomen hallituksen linjauksiin ja koko yhteiskunnan näkemyksiin pitäisikö meidän jollakin tavalla huoltovarmuuden nimissä pystyä valmistelemaan kansallista lainsäädäntöä millä pystymme tämän omaisuutemme turvaamaan omaan käyttöömme

arvoisa puhemies kiitän lämpimästi ministeri leppää siitä että olette asettanut selvityshenkilön hevosalan kehittämiseksi ala on erittäin tärkeä ja työllistää tuhansia suomalaisia sekä luo meille työpaikkoja ja hyvinvointia ja elinvoimaa maaseudulle kuitenkin siellä monilla yrittäjillä hevosyrittäjillä nimenomaan on tällä hetkellä kova tilanne kannattavuuden kanssa ja he tekevät erittäin pitkää päivää ja on tärkeää että myöskin eussa me vaikutamme niin että saamme tänne suomeen eu hankerahoja joilla kehitämme myös hevostaloutta ja erityisesti luontomatkailua jota oecdkin on meille suositellut ja kannatan lämpimästi edustaja meren tekemään ehdotusta että suomenhevonen nimitettäisiin suomen juhlaeläimeksi onhan se savipeltojen puurtaja ja ja karjalaisen kansan pelastaja

arvoisa herra puhemies kommentoin erästä yksityiskohtaa tuolla budjetissa ja se on vesi ja kalataloushankkeiden tukeminen jolta hallitus poisti viime vuonna tehdyssä vuoden kaksituhattaseitsemäntoista budjetissa yhteensä miljoona euroa rahoitusta tänäkään vuonna muutosta parempaan ei ole joten voi yhteensä laskea tapahtuneen kahden miljoonan euron leikkauksen minä pidän tätä kyllä vähän sellaisena silmänkääntötemppuna kun siellä budjettikirjassa ei kuitenkaan kumpanakaan vuonna ole näkynyt mitään muutosta rahoituksessa vaan hallitus on sen miljoonan leikkauksen korvannut sillä että biotalous ja puhtaat ratkaisut kärkihankkeen alle on laitettu samansuuruinen kärkihankerahoitus mutta ei kai näitä kärkihankerahoituksia siihen ole tarkoitettu että niillä paikataan heikennettyä perusrahoitusta ja
vielä vastauspuheenvuoro edustaja viljanen ja sen jälkeen ministerin

arvoisa puhemies ensiksikin onnittelut ministereille ja kaikille niille tahoille jotka ovat olleet edesauttamassa tuoreen lulucf päätöksen synnyssä on hienoa että ymmärrys suomalaisesta kestävästä metsänhoidosta on eu tasollakin kasvanut niin paljon että suomen kannalta järkevä ja kestävä lulucf päätös oli mahdollinen onnittelut siitä mutta nyt kun metsien käytön käytön lisääminen poliittisesti mahdolliseksi huomion tulisi kääntyä siihen että lisäys myös käytännössä kestävästi toteutuu jotta kykenemme saavuttamaan kunnianhimoiset metsienkäyttötavoitteemme kestävästi on selvää että etenkin taimikoiden ja nuorten metsien hoito ja rästit on saatava hoidettua näiden lyhyellä tähtäimellä taloudellisesti kannattamattomien hoitotöiden mahdollistamiseksi meillä on olemassa kemera kannustinjärjestelmä jota on nyt myös pääomitettu kiitettävästi rahasta siellä ei ole nyt pulaa mutta kemera järjestelmä on niin monimutkainen ja byrokraattinen että pelkona on että kannustinrahoja jäisi hakematta ja jopa töitä tekemättä kysynkin onko ministerillä suunnitelmia nykyisen kemera järjestelmän uudistamiseksi ja yksinkertaistamiseksi
ministeri leppä kahdeksan minuuttia

puhemies kiitoksia paljon tämä kahdeksan minuuttia kyllä menee vastauksiin jälleen kerran kiitos hyvistä hyvistä kysymyksistä ja evästyksistä pikavauhtia vienti vientiponnisteluja on lisätty merkittävässä määrin sinne tulee vielä kohdakkoin kolmen pilkku viiden miljoonan euron uusi määräraha ja sillä saadaan lisäpanoksia niin eviran työhön kuin varsinaiseen myyntityöhön maailmalla kaiken kaikkiaan koko food from finland ohjelma tuleva business finland ohjelma on eri ministeriöiden eri toimijatahojen yhteinen hanke jossa koordinaatio on selkeä ja tällä halutaan ja on myöskin saatu tuloksia aikaiseksi uusia aluevaltauksia on tehty suomalainen ruoka on lähtenyt maailmalla menemään kaupaksi kun siitä kerrotaan entistä aktiivisemmin ja vienninedistämistä tehdään totta kai yritykset ovat siinä keskeisessä roolissa mutta on ihan toisenlaiset otteet kuin koskaan aikaisemmin ollut ja se tulee varmasti myöskin näkymään tuottajien saamassa hinnassa se ei ole vielä näkynyt mutta se tulee kyllä siinä näkymään niin uskon vakaasti tapahtuvan elikkä sinne tulee lisäpanostuksia sen lisäksi ministeriö rahoittaa ammattikorkeakoulutasoista vientikoulutusohjelmaa joka nyt alkaa ja pidän sitä äärimmäisen tärkeänä että meillä on siellä myöskin tulevaisuuden osaajia koulutusputkessa puhemies markkina asia edelleenkin moni edustaja käytti puheenvuoron markkinoiden paremmasta toimivuudesta oli erittäin hyvä viime kaudella tuo kilpailulainsäädännön muutos se toi osaltaan tähän asiaan ratkaisua mutta ei kokonaisuudessaan siksi on tärkeää että me nyt vielä käymme lävitse sen teollisuuden ja kaupan kautta teollisuuden ja viljelijöiden välinen sopimussuhde ja käytänteet ovat meillä on paljon määräyksiä ja säädöksiä tässä maassa antibioottivapaudet meillä on hormonien käyttökiellot meillä on salmonellavapaudet näistä kaikista me emme ole saaneet vielä riittävästi sitä hyötyä mitä niistä voidaan saada se työ on vielä kesken ja sitä tehdään kaiken aikaa ja koko ajan pitää näkyä myöskin viljelijöiden saamassa hinnassa ei voi tuottaa samalla hinnalla tuotetta jossa on antibiootit mukana on rehustuksessa käytetty jo valmiiksi sitä käytetään kasvuhormoneja kontra se tuotanto jossa näin ei tehdä se on aivan eri asia ja sen pitää myöskin näkyä hinnoittelussa ja sitä tässä ajetaan samoin ne epäreilut kauppatavat joita kieltämättä on siitä ei päästä yli eikä ympäri niitä on pitää saada kitkettyä pois ja siksikin tuo elintarvikemarkkinalaki tarvitaan alkuperämerkintöjä on kiristetty kun aina puhutaan niin kaupassa kuin ravintoloissakin että kuluttaja valitsee niin totta kai kuluttaja valitsee se on päivänselvä asia mutta mistä kuluttaja valitsee jos ei hän tiedä mitä hän valitsee siksi alkuperämerkintöjen pitää olla kattavat niiden pitää olla hyvät niiden pitää olla oikein ja nyt ne tulevat myöskin ravintoloihin olen samaa mieltä edustaja kalmarin kanssa seuraava askel on jalosteet määräämiskirjeeseen laittanutkin tämän ylös jossa lukee että seuraava askel otetaan sitten jalosteiden suuntaan kaiken kaikkiaanhan tässä on kysymys siitä missä meidän ruoan elintarvikkeiden jalostuksessa työpaikat ovat ovatko ne täällä suomessa vai ovatko ne suomen rajojen ulkopuolella tähänhän kaikki tähtää että mahdollisimman moni suomalainen myöskin työllistyy elintarvikealalle yli tällä hetkellä on sehän se meillä tavoitteena on metsähallitus asia on selvää että metsureiden lomautusasia on todella ikävä asia ja toivon että löytyy metsähallituksen sisällä ratkaisu jossa tähän saadaan nykyistä järkevämpi ratkaisumalli jotta näiltä lomautuksilta vältytään ja voidaan entisestään töitä tasata tuet ajallaan ne on nyt pystytty toteuttamaan ja tekemään jopa hieman etuajassa ja se on äärimmäisen tärkeää myöskin luottamuksen osalta luomutavoitteet ja myöskin luomuinstituutin rahoitus pitää turvata se on ihan ihan päivänselvä asia metsästyksestä puhemies muutama sana on totta että moni asia metsästyksen puolella on maa ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön välinen asia merimetsot yksi hyvä esimerkki siitä tätä vuoropuhelua me käymme kaiken aikaa vahinkoja tapahtuu jatkuvasti niin suurpetovahinkoja kuin hyljevahinkoja hyljekanta on kasvanut erittäin voimakkaasti ja ensi vuonna

metsästettävä laji ja siksi sinnekin pitää löytää uusia uusia tapoja petokorvausten osalta ja suurpetojen osalta meillä suden suden vahinkoperusteinen poistokiintiö on viisikymmentäkolme kappaletta ja ne poistoluvat myönnetään sitä mukaa kuin hakemuksia tulee nimenomaan näiden yksilöiden osalta jotka vahinkoa ja vaaraa aiheuttavat ja se tapa meillä on tämä asia on siinä mielessä hankala meille että siellä on myös selvä ja yksiselitteinen komission aloiteoikeus suden osalta me käymme koko ajan susipolitiikasta keskusteluja komission kanssa kaikilta kaikilta osiltaan puhemies erittäin hyvä että valiokunta myöskin siihen kiinnitti huomiota se on sekä ilmastoteko ympäristöteko että myös kilpailukyvyn näkökulmasta erittäin merkittävä asia että meillä tilusjärjestely on mahdollisimman järkevä riittävästi siellä ei tällä hetkellä näihin järjestelyihin rahaa ole se on myönnettävä tosiasia näin se asianlaita on capin uudistuksen osalta yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisen osalta kansallista liikkumavaraa tulee lisää ja tuloksista maksetaan on ollut nyt yksi näkökulma siellä ja vastuullisuudesta maksetaan kysymys on siitä mitä ne kriteerit suomalainen maatalous suomalainen ruoantuotanto on erittäin vastuullista eläinsuojelun näkökulmasta ympäristönäkökulmasta sosiaalisilta ulottuvuuksilta ja niin edelleen elikkä me olemme myöskin siellä vahvasti suunnannäyttäjän roolissa se on se on päivänselvä asia mielestäni se aloitus oli ja se tiedonanto komissiolle on lupauksia herättävä yksityiskohdat ovat vielä tietenkin täysin auki mutta mikä tärkeää siellä pitää olla riittävä rahoitus muuten se ei onnistu missään päin eurooppaa siksi on oleellista että pidetään huolta suomenhevonen on vetänyt meidät menestykseen suomen se on vetänyt meidät itsenäisyyteen se ansaitsee kaiken sen kunnioituksen mikä sille antaa voidaan hevosessa on valtavan paljon mahdollisuuksia ja omalta puoleltani ei ole mitään estettä että sille myös lisäkunnioitusta tällä esitetyllä tavalla tavalla osoitetaan nopeasti vielä kuolinpesien selvittäminen metsäomaisuuden osalta se on menossa tällä hetkellä yhdessä oikeusministeriön kanssa sitä työtä tehdään huoltovarmuudesta vielä yksi sana ja se on tuo maa ja vesiomaisuus on erittäin suuri merkitys sillä kuka omistaa meidän tuotannontekijät on äärimmäisen tärkeä asia pitää huoli siitä että ne säilyvät meidän omissa käsissämme tämä on meidän meidän yhteinen asiamme sitten vaelluskalojen ja vesistöjen kunnostusvarojen osalta niitä on muuten käytetty ja käytetään tällä vaalikaudella enemmän kuin erittäin monia hankkeita jo tehtyjä ja vireillä olevia ja siellä on merkittävä määrä kärkihankerahaa ja muuta rahoitusta jolla näitä tehdään eli niitä hankkeita on tehty meillä erittäin paljon ja tehdään edelleenkin ihan vihoviimeinen havainto puhemies on se että tuo kalastonhoitomaksun valitettava korotus jouduttiin tekemään koska kalastajien määrä vähenee tämä ei ole oikea tie ja siksi meidän on yhdessä mietittävä tämäkin asia uudelleen mitä on järkevämpi työ ja tapahtuma ja tekeminen siten että me saamme turvattua kestävällä tavalla myös kalavesien hoidon johon tarvitaan varoja kiitoksia

tahdon oikeastaan käänteisesti kiittää hallitusta siitä että ensi kesänä suomen teillä on yhä kiukkuisempia ihmisiä kun he seisovat jonoissa tietyömaiden kohdalla eli tämä on huippuvuosi siinä kun korjausvelkaa poistetaan ja ja ensi kesä tulee olemaan tosi tosi kiivasta rakentamisen aikaa tämä kunnossapito on kuitenkin väliaikaista ja se pitää jotenkin saada jatkumaan onko jotain aavistusta tai keinoa miten saadaan rahoitusta riittämään ja keinoja myös

kohtiin joissa on korjaamisen tarvetta nyt maitoautot ynnä muut tämmöiset tekevät digitaalista karttaa onko tätä digitaalista seurantaa mahdollista laajentaa jotta saadaan vähemmällä rahalla enemmän

puhemies liikenteen iso kuva on kunnossa ja siitä kuuluu kiitos ministeri bernerille uudistuskyvystä ja halusta ja tahdosta satsata liikenteeseen ja väyliin
väylien kannalta ensi vuosi on todellakin rahoituksen suhteen supervuosi meillä on lähes miljoonaa euroa korjausvelkarahaa käytettävissä nyt olemassa olevien väylien eli teiden satamien ja ratojen korjaukseen ja parantamiseen uusia investointihankkeitakin käynnistetään lista on pitkä ja varmasti kaikki voimme niitä kehua näissä puheenvuoroissa oman maakuntamme osalta ensimmäistä kertaa myöskin liikennesektorin päästötavoitteisiin varataan tuo neljätoista miljoonaa euroa millä tuetaan sähkö ja kaasuautojen hankkimista ja lataus ja jakeluinfran rakentamista ja romutuspalkkiollekin tulee jatko arvoisa puhemies haluan kiinnittää huomiota siihen että väylähankkeiden tulevaisuuden rahoitusmalleja täytyy pikaisesti linjata myöskin eduskunnassa ja siihen meillä on parlamentaarinen

arvoisa herra puhemies jälleen on tehty hyviä uusinvestointeja

asioita hoidettua voisi todeta että tällä hetkellä ovat valtakunnassa asiat suht hyvin mutta kuinka sitten tulevaisuudessa se on meillä kysymysmerkin alla sitä pohtii tällä hetkellä parlamentaarinen liikenneverkkotyöryhmä joka toivottavasti saa työnsä valmiiksi helmikuun loppuun mennessä ja tulee sitten

ensi vuodelle noin kaksi miljoonaa mutta sinnehän oli pyydetty viisi miljoonaa vetoan kyllä nyt koko eduskuntaan ja erityisesti että tämä asia laitettaisiin mahdollisimman nopeasti kuntoon kyberturvallisuuteen on panostettava enemmän rahaa ensi kädessä vähintään se viisi miljoonaa joka sinne on pyydetty

puhemies itse koen että liikennepolitiikan keskeisin ongelma on sen tempoilevuus ja vakaan tulevaisuudennäkymän puute ja tässä meillä kaikilla tässä salissa on iso tekeminen rahoitusta kohdennetaan kyllä nyt perusväylänpitoon mutta täytyy muistaa että se toteutetaan pitkälti uusien hankkeiden kustannuksella kustannuksella korjausvelan taittaminen on viime vaalikauden ajan toimineen parlamentaarisen työryhmän tahtotila ja hallitukselta suurin panostus tähän tulee nyt ensi vuonna mutta taso romahtaa taas seuraavana vuonna huonoimmassa tapauksessa tämä tarkoittaa sitä että se nostaa hintoja ja tulee laskemaan näitä panostuksia vaikuttavuudeltaan ensi vuoden aikana minäkin toivon sitä edustaja vehkaperän mainitsemaa supervuotta mutta se jää hiukan nyt nähtäväksi sitten mitä tulee näihin mittaviin ilmastotavoitteisiimme jotka myös ovat meidän kaikkien kaikkien suuri haaste haluan muistuttaa hallitusta että tämä ei toteudu pelkästään digitalisaatiolla vaan me tarvitsemme jatkossa enemmän investointeja joukkoliikenteeseen ja

keskityn nyt vain yhteen pääluokan yksityiskohtaan edustaja kopran jo esiin nostamaan tietoturvallisuuden toimintavarmuuteen ja yksityisyydensuojan varmentamiseen eli viestintäviraston kyberturvallisuuskeskukseen hallitus esittää sen määrärahoihin tosiaan kahden miljoonan euron lisäystä valitettavasti tarve on vähintään viisi miljoonaa kyberturvallisuusstrategian lupaukset suomesta kyberuhkiin varautumisen edelläkävijänä taisivatkin olla pelkkiä valeuutisia vailla todellisuuspohjaa määrärahojen riittämättömyys kävi ilmi liikenne ja viestintävaliokunnan kuulemisissa ja valiokunta esitti yksimielisesti valtiovarainvaliokunnalle että se esittäisi lisäystä kyberturvallisuuskeskuksen määrärahoihin valitettavasti esitys kaikui kuuroille korville valtiovarainvaliokunta kyllä lisäsi pääluokkaan yksitoista pilkku kahdeksan miljoonaa euroa mutta ripotteli sen joululahjarahoina pieniin liikennehankkeisiin eri puolille suomea viis siitä kansallisesta kyberturvallisuudesta
arvoisa puhemies on todella syytä kiittää siitä tekemisen meiningistä mikä meillä nyt on liikenne ja viestintäministeriön pääluokassa tarvitsemme kyllä vielä enemmänkin tekemisen meininkiä silloin tulemme tähän mihin valiokuntakin mietinnössään viittaa kun se kannustaa liikenneverkkotyöryhmää ratkaisuihin meillä on vanhakantainen systeemi kannattavat liikenneinvestoinnit ja ylläpitomenot ovat yhdessä ei mikään kunta budjetoi investointeja samalle momentille nyt pitää löytää ratkaisu välttämättä tässä pitkäjänteisessä liikennerahoituksessa ja tässä kannustan kaikkia puolueita olemaan nyt mukana

arvoisa herra puhemies ei voi moittia etteikö korjausvelkaan ole laitettu rahaa mutta niin kuin edustaja taimela sanoi odotuksia voi olla hirveästi mutta se voi tarkoittaa floppia sitten seuraavina vuosina kun valmistellaan uusia hankkeita niin olisin kysynyt ministeriltä kyseenalaistamatta kokkolaa taikka satakunta on esimerkiksi teollisuuden viennin osalta tämän maan toiseksi voimakkain vientimaakunta ja meillä on paljon liikennehankkeita joita me tarvitsisimme sitä varten että vientiteollisuuden ja teollisuuden elinkeinoelämän infra toimisi vielä paremmin ja toisi kansantalouteen enemmän vientituloja kysyisinkin olisiko mahdollista että nyt ruvettaisiin ainakin suunnittelemaan pori haapamäki radan käyttöönottoa edes niin että se tutkittaisiin se väylä vapauttaisi tilaa pääradan henkilöliikenteelle ja toisi tarpeellista tarvaraliikennettä sinne suomen parhaimpaan ja jäävarmimpaan satamaan mäntyluotoon

arvoisa puhemies ensin pitää antaa kiitokset jaoston puheenjohtaja eestilälle työskentelytavasta ja siitä

toteutettiin tätä budjettia käsitellessä on totta että korjausvelan taittaminen on tosiasia tämän hallituskauden aikana siitä kiitos hallitukselle kuitenkin alempiasteisen tieverkon kunto näissä sääolosuhteissa mitkä nyt on jo toista vuotta on mennyt tosi huonoksi pohjalainen lehdessä oli uutinen siitä kuinka koulubussi ei pystynyt hakemaan koululaisia kouluun tieolosuhteiden vuoksi kysyisin ministeriltä onko nyt pyydetty liikennevirastolta selvitystä millaisessa kunnossa meidän alempiasteinen tieverkko tällä hetkellä on syy ei ole hallituksen syy on puuttuvat rahat tietysti eduskunnan syy osaksi mutta myöskin näiden

puhemies kysyisin ministeriltä kun

miljoonaa korjausvelan pienentämiseen ja sitä on kaksi miljardia kaiken kaikkiaan paljonko se korjausvelka lisääntyy vuosittain

arvoisa puhemies jälleen kerran kiitokset lahden eteläisen kehätien rahoituksesta mihinkä on kokonaisuudessaan lähes kaksisataa miljoonaa valtio luvannut ja ensi vuodellekin kuusikymmentäviisi pilkku kahdeksan miljoonaa euroa rahat sitten pientä kritiikkiä tähän henkilöautojen romutuspalkkioon tämähän nyt poistaa liikenteestä niitä autoja kaikki köyhimmät käyttäisivät tulevina vuosina eli tämä romutuspalkkio ei poista niitä kaikkein vanhimpia autoja vaan vähän uudempia autoja tällä hetkellä elikkä tämä eriarvoistaa nyt taas ihmisiä paljon kun ajatellaan että kaikkein köyhimmillä ei ole varaa ostaa niitä vähäpäästöisiä uusia autoja mitkä ovat kalliita niin olisi kiva saada jonkinnäköinen muukin muoto tähän sellainen välimuoto

tukea tulevaisuudessa

myös että kun ihminen hankkii uuden auton niin se ajaa myös paljon enemmän elikkä ne päästöt eivät vähene niin suuripäästöinen poistuu liikenteestä ja vähäpäästöinen tulee tilalle kumminkin sillä

hyvin toimiva infra on koko maan kehityksen kannalta voi sanoa peruslähtökohta sen takia on historiallista että tällä hallituskaudella osoitetaan yli yhdeksänsataa miljoonaa euroa korjausvelan pienentämiseen se on historiallinen päätös katsotaan sitä montakin vuosikymmentä taaksepäin samalla yksityistierahoitusta ja myös niitä tärkeitä investointeja toteutetaan eri puolille maata kohdennetaan useita kehittämishankkeita jotka vievät kunkin maakunnan kehitystä ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä eteenpäin ja parantavat myöskin suomen kilpailukykyä minäkin vetoan vahvasti nyt kaikkiin myöskin oppositiopuolueisiin siinä että tässä parlamentaarisessa työskentelyssä löydettäisiin yhteinen ratkaisu jolla pystyttäisiin pysyvällä tavalla nostamaan liikenteeseen tulevaa rahoitusta sitä tarvitaan myöskin jatkossa tulevien hallituskausien aikana sen takia on toivottavaa että myös oppositio tulisi antamaan vahvan tuen niille esityksille mitä ministeri täällä työryhmässä tuo esille

arvoisa herra puhemies viime kauden päätteeksi todella oli parlamentaarinen korjausvelkatyöryhmä ja on hyvä että hallitus on tuon työryhmän toiveiden mukaisesti ryhtynyt perusväylänpidon tasoa parantamaan mutta sitä parlamentaarisessa työryhmässä ei päätetty että samaan aikaan syntyy kehittämisvelkaa eikö niin ministeri että tällä kaudella historiallisen vähän panostetaan uusiin hankkeisiin vain nolla pilkku seitsemän miljardia kun aiempina kausina se on miljardiakin yhdyn tuohon liikennejaoston toiveeseen tai vetoomukseen siitä että rataverkon kunnostustarpeeseen kiinnitetään tulevassa huomiota sillä nyt monilla raiteilla on jouduttu tekemään myöhennyksiä kun täältä helsingistäkin matkaa joensuuhun niin vaikkapa imatralle pääsee samalla ajalla omalla autolla kuin junalla tällä hetkellä koska noita hidastuksia raiteilla on jouduttu tekemään

päästöjen vähentämisessä ja ilmastotavoitteiden saavuttamisessa on erittäin merkittävä ja nyt tässä tulevassa talousarviossa pyritään sitä vauhdittamaan eri eri toimin yhtenä näistä toimista täällä on jo edustaja lehdon esiin ottama romutuspalkkio ympäristövaliokunnassa kuulimme tästä romutuspalkkiosta myös ja siellä nousi mielenkiintoinen ajatus siitä että romutuspalkkioita voitaisiin käyttää myös esimerkiksi pyörän tai sähköpyörän hankintaan tai mahdollisesti joukkoliikenteen lippujen hankintaan mitä ministeri tästä ajattelee ja voisiko tämä olla asia jota tulevien vuosien talousarviossa voisi edistää

arvoisa puhemies tällä eduskuntakaudella on liikenteen alalla panostettu nimenomaan nimenomaan perusväylien korjausvelan pysäyttämiseen se on erittäin hyvä asia että se on saatu pysäytettyä iso kiitos tästä työstä ministeri bernerille ja myöskin hallitukselle nyt on todellakin tapahtunut historiallinen muutos korjaustöitä on joka puolella suomea hyvä asia ja nuo työt myös jatkuvat ensi vuonna kiitos myöskin valtiovarainvaliokunnalle noista uusista lisäyksistä mitä tuonne saatiin ne yhdeksästoista kohdetta suomen tieverkosto on noin kolme neljäsosaa yksityisteitä ja myös yksityisteiden valtionavustusten taso on saatava pysyvälle ja kestävälle pohjalle sellaiselle vähintään mikä se on myöskin tällä hetkellä isojen tiehankkeiden käynnistäminen nykyisen budjettirahoituksen kautta on mielestäni yhä vaikeampaa siksi siksi toivon että

kaikki eduskuntaryhmät ovat yhteisesti myöskin uusien ratkaisujen takana

herra puhemies toimiva infra on yhteiskunnan perusedellytyksiä ja ja myös taloudellisen kasvun edellytys ministeri on lähtenyt uudistamaan liikennejärjestelmiä ja liikennettä hyödyntäen muun muassa digitalisaatiota ja se on se on tervetullut asia tervetullut olisi myös hanko hyvinkää radan sähköistäminen se olisi hyödyksi sekä vientiä että talouskasvua ajatellen hangon satamahan on tärkeä vientisatama ja siellä toiminta pyörii täysillä tällä hetkellä mutta sitä satamaa voitaisiin hyödyntää vielä paremmin jos tämä hanko hyvinkää rata saataisiin sähköistettyä kysynkin ministeriltä millä aikataululla tällainen hanke voisi edistyä myönnän
tähän vaiheeseen debattia vielä seuraavat puheenvuorot ojala niemelä karimäki semi pakkanen ja ja eestilä sen jälkeen ministerin vastauspuheenvuoro ja sen jälkeen toinen debattikierros
arvoisa herra puhemies haluaisin nostaa tuon valtatie kahdenkymmenenyhden esille panostuksista sinne mutta täytyy sanoa että tuo rahoitus on edelleen riittämätöntä siellä on hurjaa meininkiä käsivarren tiellä eikä missään ole vastaavaa rekkarallia ulkomaalaiset eivät maksa meillä tien käytöstä mutta aiheuttavat vaurioita lukuisia vaaratilanteita ja hidasteita liikenteelle viime talvena tuolla tieosuudella muoniosta kolariin oli sataneljäkymmentä rekka autoa nurin ja sama tahti jatkuu yhä edelleen on vain ajan kysymys koska tapahtuu suistumisia pahempia onnettomuuksia

arvoisa puhemies minusta on hyvä että hallitus esittää muuntotukea biokaasuautoiksi mutta vielä tarvitaan tukea myös maaseudun biokaasun tuotantoon ilmaston kannalta on tärkeää saada liikenne raiteilleen ja vihreiden vaihtoehtobudjetissa onkin raiteiden kunnostukseen ja rakentamiseen huomattavasti enemmän tukea ratahankkeelle meillä on liki kuusikymmentä miljoonaa euroa lisäystä ja myös junaliikenteen ostot palautamme täysimääräisesti ne leikkaukset joita teitte vuonna kaksituhattaviisitoista pyytäisin teiltä arviota siitä mitä nyt junaliikenteelle niillä osioilla joista kaksituhattaviisitoista leikkasitte lisäksi olen myös todella kiinnostunut uudenmaan raidehankkeesta edustaja blomqvist nosti hyvällä tavalla esille hanko hyvinkää radan sähköistyksen kysyisin teiltä myös rantaradan kunnostuksesta mikä on tärkeätä siksikin että raiteille mahtuvat joustavasti sekä turun junat että lähiliikenteen

puhemies kiitos ministeri siitä että on satsattu liikenneverkon korjausvelkojen kiinni saamiseen oma näkemykseni on että enemmän vienti vetää ja tavaroita kulkee sen enemmän meillä renkaat renkaat kuluttavat tietä olen jäänyt pohtimaan sitä asiaa että jos osan liikenteestä voisi siirtää sisävesiliikenteen pariin nimenomaan kun puhutaan puunkuljetuksesta metsästä tehtaille ja näin minkälaisia toimenpiteitä ministeri on ajatellut voitaisiinko siirtää nimenomaan sitä puunkuljetusta pois enempi tuolta tieltä niin jotta ne saadaan vesiä myöten tulemaan samalla tavoiteltaisiin näitä kaksituhattakolmekymmentä ympäristötavoitteitamme

mielestäni tämän hallituksen linjaukset ovat erittäin hyvin raiteilla siinä mielessä että on keskitytty nimenomaan perusväylän kunnostukseen ja korjausvelan korjausvelan ylläpitoon ja on arvioitu paljonko se tarve on kiitos siitä linjauksesta ministerille tärkeää että tämä parlamentaarinen työryhmä löytää nyt yhteisymmärryksen millä katsotaan sinne kymmenen viiva kahdentoista vuoden päähän tulevaisuuteen ja mietitään miten tämä liikenne ja väyläverkkojen rahoitus tulevaisuudessa suomessa toteutetaan koska näyttää siltä että tämä nykyinen budjettiperusteinen rahoituspohja ei anna mahdollisuutta riittävän pitkäjänteiseen suunnitelmaan vinjettimaksu on eräs yksittäinen asia minkä toivoisin kuinka siinä tulevaisuudessa suomessa tullaan toisaalta tämä kaksi pilkku kaksi miljoonaa tasoristeyksiin mikä on nyt osoitettu mikä on arvio jos nämä kaikki suomen tasoristeykset tällä kertaa kunnostettaisiin

arvoisa puhemies itsekin haluan kiittää ministeriä hän on tuonut uuden otteen tähän koko liikennesektorin tarkasteluun täällä on uusia asioita nostettu esille ja myös paikattu entistä sillä eihän tätä viime kaudella perustettua parlamentaarista korjausvelkatyöryhmää olisi tarvittu lainkaan jos valtio ei olisi laiminlyönyt kahdenkymmenen vuoden aikana omaa omaisuudenhoitoaan tarkoitan sillä nimenomaan infraomaisuutta itse myönnän olevani täysin infrauskovainen mutta on minulla muitakin uskontoja joita tunnustan minun mielestäni yhteiskunta toimii hyvin jos koulutus on kunnossa verotusjärjestelmät ovat kunnossa ja toimiva infra on kunnossa nämä kolme edellytystä pitää en ole missään päin maailmaa vielä nähnyt kehittyvää aluetta jossa liikenneyhteydet eivät olisi olleet hyvässä kunnossa jotka lukivat tätä helsingin sanomien artikkelia siitä minnekä rahat ovat viime vuosina menneet ei kannata käydä tappelua siitä onko se ollut hyvä vai huono asia vai onko joku saanut enemmän kuin toinen pidetään huoli siitä että koko maata kehitetään ja isot liikennehankkeet kohdistuvat sinne missä niitä

riittäisikö ministerille alkuun kolme minuuttia pannaan viisi minuuttia

kiitoksia näistä palautteista haluan korostaa sitä että parlamentaarisessa työryhmässä tehdään nimenomaan parlamentarismin ehdoilla töitä meillä on ollut noin seitsemäntoista kokousta tähän mennessä ja toivottavasti päästään eteenpäin hyvässä yhteishengessä niin kuin tähän saakka tahtotila on hakea nyt nimenomaan jatkuvuutta maantielaissa olemme esittäneet kahdentoista vuoden sykliä jolla liikennejärjestelmää ja liikenneverkkoa suunniteltaisiin tulevaisuudessa nyt tässä parlamentaarisessa ryhmässä haetaan sitä ratkaisua millä tavalla tämmöiseen kahdentoista vuoden sykliin pystyttäisiin rahoituskeino korjausvelka kasvaa sata miljoonaa euroa vuodessa me tarvitsisimme tästä vuoteen kaksituhattakaksikymmentäseitsemän korjausvelan hoitamiseksi kolmesataa miljoonaa per vuosi jotta se hoidettaisiin loppuun ja sitten saataisiin pysymään tasoissa tästä näkökulmasta tämä on äärimmäisen tärkeätä työtä jota tällä hetkellä tehdään edustaja kymäläinen on juuri näin että tällä hetkellä meillä on kehittämisvaroista siirretty korjausvelan hoitoon ja se on toki nyt sitä jatkuvuutta elikkä edellisen hallitus ja eduskuntakauden päätökset toteutuvat tällä kaudella nyt meidän tehtävämme olisi katsoa miten me pääsemme tästä eteenpäin seuraavaan kauteen tosin me olemme nyt saaneet nostettua kehittämishankkeiden tasoa noin miljardiin näillä viimeisillä päätöksillä mutta olemme edelleen alhaisella tasolla sähköpyörät ovat osa tätä tulevaisuutta ja sen osalta hallitukselta on tulossa kävelyn ja pyöräilyn ohjelma jossa pyritään katsomaan voidaanko löytää tähän kokonaisuuteen jotakin hankintatukijärjestelmää joka tukisi sitten myöskin meidän ilmastotavoitteita tästä näkökulmasta mutta sitten paljon esille nousseet kysymykset raideliikenteen tarpeista me olemme nytten näillä päätöksillä joita olemme tehneet sekä velvoiteliikennettä nostamalla että nytten lisäämällä kahdella miljoonalla ostoliikennettä pääsemään suunnilleen sille tasolle jolla oltiin vuonna kaksituhattaviisitoista ehkä pikkusen korkeammalle joukkoliikenteen raideliikenteen osuuksissa mutta tämä toki ei ole vielä riittävää vaan tarvitaan edelleen ratkaisuja tämän lisäksi meidän keskeisiä tavoitteitamme on huolehtia siitä että raideliikenteen osuutta henkilöliikenteen määrästä saataisiin kasvatettua tämä vaatisi monenkin raiteen sähköistämistä monenkin rataosuuden nopeuttamista jotta sitten myöskin toki investoinnit niillä alueilla niin asumiseen kuin liiketoimintaankin kasvaisivat työssäkäyntialueet kasvaisivat ja sitä myöten myös sitten raideliikenteen määrä paranisi

että löytäisimme parlamentaarisessa keskustelussa ratkaisuja tällä hetkellä on totta että tienpidon osalta on haasteita ollut tämän erittäin haasteellisen talven osalta sääolosuhteet ovat vaihdelleet nopeasti ja meillä on myöskin ollut runsaasti vettä kaiken kaikkiaan elyt ovat tehneet nyt arvioita siitä miten meidän tienpito on toteutunut tämän syksyn aikana sinänsä teknisesti ollaan pysytty toimenpideajoissa lukuun ottamatta pirkanmaata joiltakin osin muuten olemme pystyneet hyvin pitämään

mutta nyt harkitaan

nostaa hoitoluokkaa ja jos kuinka paljon kuinka monen kilometrin osalta kaiken kaikkiaan vuonna kuusitoista ja seitsemäntoista on noin yhdeksänsadan kilometrin osalta nostettu tienhoitoluokkaa ja sillä pyritty parantamaan liikenneturvallisuutta ja myöskin hoitotasoa teiden osalta sen lisäksi talvirenkaiden osalta on lainsäädäntö meillä olemassa se on velvoittavaa jo tämän talven osalta raskaalle liikenteelle eli sen osalta ollaan päästy eteenpäin sitten vinjetin osalta meillä on tarkoitus saada tällä hallituskaudella lainsäädäntö valmiiksi ja toivotaan että saadaan se myöskin voimaan nyt ensi vuoden aikana tasoristeysten osalta ollaan hyvin tietoisia että kahdella miljoonalla ei vielä päästä kovin pitkälle ja toivoisin että tässä voisi syntyä rahastotyyppinen ajattelu jolla sitten sitouduttaisiin purkamaan tasoristeykset kaiken kaikkiaan siltä osin kuin ne ovat meillä suomessa vaarallisia valtatie olen hyvin tietoinen se on meillä erittäin haasteellinen tällä hetkellä ja pyrimme katsomaan miten me löydämme sen osalta ratkaisuja paljon on muitakin hankkeita hankkeita joita pitäisi edistää mutta toivottavasti ensin päästäisiin nyt rahoituksen osalta yhteisymmärrykseen ja siitä sitten eteenpäin hankkeiden kohdalta

puhemies todellakin tarvitaan tämä pitkän ajan suunnittelu niin että siinä ovat kaikki liikennemuodot yhdessä me olemme aina perustelleet työpaikkojen ja viennin ynnä muitten paremmalla toimimisella näitä eri väylähankkeita mutta nyt uutena ainakin meidän omalla alueellamme on tullut päivystyksen keskittäminen siitä syystä vt viisitoista olisi välttämätöntä saada koska sinne on tulossa tuhansia ambulanssikyytejä pelkästään päivystyksen keskittämisen osalta hyvä että siihen tänään tuli ehkä niille jotka kulkevat työhön ostopalveluina vrn puolelle lisärahoitusta mutta se tie olisi saatava ambulanssien vuoksi käyttöön

kiitos ministerille noista vastauksista todellakin kunnossa olevat väylät ovat yhteiskunnan palvelua tienkäyttäjälle ja myöskin edellytys elinkeinoelämän toimivuudelle ja ihmisten asioinnille todellakin tämä jatkuva voi sanoa jo nykyisin jatkuva kelirikkokausi on nostanut kunnossapitokustannuksia taitaa olla noin kymmenen prosenttia ja myöskin ely keskusten määrärahat ovat rajalliset itse toivon lämpimästi että nyt tarkistetaan myöskin niitä vaatimuksia mitä urakoitsijoille annetaan ja siellä on myöskin ollut huolenaiheena nimenomaan se jatkuva ketjutus niillä urakoitsijoilla arvoisa ministeri haluaisin myöskin kysyä siitä kun nyt nämä erikoisrekkojen hct kuljetusten erikoisluvat ovat osittain päättymässä ensi vuonna ja nyt urakoitsijat ne rekkojen omistajat ovat huolissaan jatkuvatko ne luvat vai tehdäänkö pysyvä lainsäädäntö että näillä raskailla ajoneuvoilla saa ajaa pysyvästi niitä reittejä

arvoisa puhemies haluaisin kysyä hallituksen panostuksista sähköautoilun tukemiseen nimittäin meillä vihreillä on viiden vuoden määräaikainen vapautus sähköautoille ajoneuvoverosta jotta ne olisivat useamman saatavilla ja myös kolmen miljoonan euron panostus latausinfraan minkälaisia suunnitelmia hallituksella on edistää sähköautoilun latausinfraa ja missä aikataulussa odotatte näiden etenevän myös se ajatus että että sekoitusvelvoite on on teillä isosti ohjaamassa liikenteen ilmastotavoitteita ohjaa ohjaa isoa osaa biomassasta polttoon toisaalta haluaisin tietää millä tavalla olette yhdistäneet muiden politiikkojen kanssa sen että saisimme uusia kestäviä aikaa kestäviä puutuotteita yhä enemmän ettei kaikki hakattava puu mene pelkästään biopolttoaineiksi

arvoisa puhemies arvoisa ministeri kiitokset tästä erittäin proaktiivisesta otteesta olette pyrkinyt aktiivisesti hakemaan erilaisia rahoitusmalleja niin meidän liikenteemme järjestelyyn kuin myös verotusjärjestelyihin kaikkinensa tämä korjausvelan kiinni saaminen on kova urakka ja toivon todellakin että siinä vielä seuraavat hallitukset olisivat täysillä mukana muun muassa meidän suunnassamme pirkanmaalla ainakin kolmostie ja ysitie joka suuntaa sinne jyväskylään päin teollisuuden ja muun toiminnan osalta ovat hyvinkin hyvinkin tukkoisia kiitokset tämän digitalisaation osalta siitä että valokuituverkkoja on kanssa kehitetty ja on tuotu lähemmäksi rakennuksia pienemmällä omavastuuosuudella mutta firmojen ketkä lähtisivät mukaan eli puhelinyhtiöiden ja toivon että saataisiin myös heitä vielä lisää aktivoitua siihen raideliikenteen osalta kiitokset tämänpäiväisestä tiedosta että ostoliikenteeseen on annettu kaksi miljoonaa euroa varsinkin kiitos omasta ja edustaja savolan puolesta siitä että juna liikkuu seinäjoen ja vilppulan välillä

arvoisa puhemies meillä on erittäin paljon sellaisia tieosuuksia joissa ongelmina ovat liikenteen sujumattomuus turvattomuus sekä haitat ympärillä olevalle asutukselle ja maankäytön kehittämiselle mutta onneksi nyt osittain saamme näitä parannettua kiitänkin koko etelä savon maakunnan puolesta siitä että mikkeli juva perusparannukseen on kolmenkymmenen vuoden edunvalvonnan jälkeen saatu vihdoinkin rahat ja ja työt alkavat sitten ensi vuonna tällaisia sadankahdenkymmenen miljoonan euron hankkeita meidän pitäisi täällä olla ajamassa enemmän sillä kaikkien niitten yritysten palaute meiltä maakunnasta on että että niiden menestymistä auttavat hyvät liikenneyhteydet ja osaava työvoima alueella

matkailu on kehittynyt viime vuosina todella paljon ja tänä vuonnakin alkuvuoden aikana se on kehittynyt taas kaksikymmentäseitsemän prosenttia eli kasvu on todella huikeaa ja huimaa matkailun ykkösasia on yhteydet se että liikenneyhteydet pelaavat on kaiken a ja o nyt ensinnäkin kiitos tämänpäiväisestä uutisesta että kolariin saadaan taas parannettua liikennettä junalla kunpa me saisimme sen sähköistämisenkin joskus sinne radalle mutta kuitenkin se mikä lapin matkailussa on tärkeää tämä laki liikenteen palveluista ja se miten me saamme yhdistettyä sinnekin uudella tavalla liikennettä ja matkailupalvelutuotteita siinä meillä on iso haaste älyliikennepuolella iso kiitos siitä että sodankylään saatiin jälleen ilmatieteen laitoksen toimintaan lisää rahoitusta sillä siellä on todella isoja suunnitelmia älyliikenteen kehittämiseksi ja sillä on merkitys sekä matkailulle että kaivostoiminnalle

kehitettyä vielä paremmin eteenpäin
vastauspuheenvuoro edustaja jaha edustaja myllykoski ja edustaja semi ovat poissa anteeksi ei ole semi poissa sittenkin sieltä löytyi edustaja semi teillä vastauspuheenvuoro
kiitos puheenjohtaja jos edustaja kari olisi pikkasen matalampi niin näkisi

itse asiassa minusta on hieno asia että että tämä parlamentaarinen työryhmä tekee työtä työtä jatkuvalla periaatteella siitä kuinka meidän tiestöämme ja infraamme pitää kehittää minä toivoisin että he ottaisivat semmoisen pitkän ajan linjan niin kuin ministeri kertoi että ainakin kaksitoista vuotta pitää katsoa eteenpäin niin että meille ei käy semmoista että on jonkun kansanedustajan pätkä siellä välillä siellä on hyvää tietä ja sitten alkaa jokin korpivaellus eli siellä on mutkaisia ja tämmöisiä heikkoja kohtia tie täynnä tämmöinen esimerkki löytyy muun muassa pohjois savosta muistelen että kun keitele forest on maan johtavia sahatavarasahoja ja se vie länsisatamaan tavaraa niin siellä oli kymmenen vuotta kohtuullisen hyvään kuntoon saatu tie maakunnan rajalle mutta sitä

loppupätkää viitasaarelle ei saatu kuntoon ennen kuin äänekosken tehdas sai alkunsa

kiitos herra puhemies arvoisa ministeri liikennepolitiikka on liikenne ja viestintäministeriön sektorin alla ja liikenneturvallisuus sisäministeriön sektorin alla hallintovaliokunnan jäsenenä olen pitkään seurannut tätä liikennevalvonnan osaa hallintovaliokunnan vinkkelistä liikenteen sujuvuus on myös liikenteen turvallisuutta ainakin silloin kun puhutaan ajoneuvoliikenteestä ajoneuvoliikenteen puolella liikenteen reguloiminen liikennevalvonta on yksi osa hoitaa liikenneturvallisuutta se on toki myös yksi osa ainakin tässä hallituksessa näyttää olevan yksi osa hoitaa valtion kassavajetta

linja aloitettiin ja tämä hallitus on tätä linjaa jatkanut kysyisin miten näette ministerinä olisiko syytä katsoa tätä liikennepolitiikan ja ja liikennevalvonnan osaa yhdessä sisäministerin ja liikenne ja viestintäministerin kanssa ja koota tähän jonkunlaista pidempää parlamentaarista aikanäkymää

arvoisa puhemies arvoisa ministeri myös kainuu kiittää tämänpäiväisestä junien ostoliikennepäätöksestä se oli merkittävä päätös täytyy sanoa että kahdella miljoonalla eurolla tänä päivänä näköjään saadaan huomattavan paljon paljon ostoliikennettä mutta edustaja rantakangas otti esille maan tasapainoisen kehittämisen tasapainoinen kehittäminen vaatii totta kai nopeaa liikenneinfraa tästä yhtenä esimerkkinä on muun muuassa maan kasvukeskusten kehittyminen yksi yksi edellytys niiden kehittymiselle on ollut nopea liikenneinfra itä suomen kehittäminen vaatii myös nykyistä merkittävästi nopeampaa liikenneinfraa merkittäviä panostuksia tämän alueen koko itäisen suomen alueen liikenneinfran kehittämiseen lyhyen ajan puitteissa arvon ministeri minkälaisia ajatuksia teillä on tämän itä suomen laajan alueen liikenneinfran kehittämisestä

arvoisa herra puhemies siirtäisin tämän liikennekeskustelun katseet nyt kaakkoiseen suomeen ja saimaan kanavalle ja sen liepeille siellä on menossa sulkuporttien uusimisprojekti koskien saimaan kanavaa ja on todettu että olisi myöskin tarvetta pidentää saimaan kanavan sulkualtaita mutta tälle pidentämiselle ei olla vielä annettu lupaa eikä tehty sen sen toimeenpanosta päätöstä tiedustelisinkin ministeriltä olisiko mahdollista yhdistää nämä kaksi kehittämis tai korjaushanketta siten että saimaan kanavan kiinnioloaika purjehduskaudella olisi mahdollisimman lyhyt kun hoidettaisiin kaksi tällaista huoltotoimenpidettä yhdellä kertaa edelleen nyt kun ääneen pääsin saimaan kanavasta niin siirrytään sitten maantien puolelle saimaan kanavan huoltotielle venäjän liikenneministeriö kielsi viime viikolla bussien liikennöinnin viipurista nuijamaan raja asemalle molempiin suuntiin ja tämä on kyllä vakava takaisku alueen taloudelle turismille ja joulunvietolle tiedustelisin mitä mahdollisuuksia olisi keskustella tästä asiasta venäjän ministeriön kanssa

puhemies ensiksi lämpimät kiitokset kirri tikkakoski rahoituksesta vielä tuolla liikennejaostossa totesin että meillä pitää olla sellainen periaate että kun saamme tietyn varallisuuden haltuumme tiettynä päivänä niin silloin kun luovutamme sen seuraavalle sen pitäisi olla vähintään yhtä hyvässä kunnossa teitä ministeri berner on kyllä syytä kiittää siitä että liikennepuolella korjausrahoituksella nyt pystytään ehkä tätä tavoitetta toteuttamaan tämä on hyvän isännän tavoite talvikunnossapito on tällä hetkellä se ongelma mistä tulee maakunnassa palautetta ja siitä täällä jo kysyttiinkin mutta todellakin pyytäisin että siihen etsittäisiin ratkaisuja ja edelleen tuen sitä mikä meillä jaostossa oli esillä ja minkä edustaja ala nissilä nosti

arvoisa herra puhemies myös minä yhdyn näihin kiitoksiin tämä on varmaan yksi niistä harvoista hallinnonaloista missä oppositiokin kokee monia ilonhetkiä kaikki tunnin radat joista puhutaan tulisi suomessa muuttaa puolen tunnin radoiksi kysyisin ministeriltä onko meillä tällaista pitkäjänteistä ajatusta kun rataverkko on kuitenkin valittu yhdeksi kansalliseksi kehittämiskohteeksi että siellä oltaisiin niin rohkeita ja innovatiivisia että nähtäisiin koko muuttaminen sellaiseksi että voisivat olla vaikka viidensadan kilometrin etäisyydellä

sitten totean että kehyspäätösrahoitus ei riitä tarvitaan erityisrahoitusta eri rahoitusmalleja onkin tuotu esiin mutta onko löytymässä joku semmoinen aivan keskeinen instrumentti jolla voisimme luottavaisesti nähdä että investoinnit erilaisiin hankkeisiin kahdenkymmenen vuoden aikana toteutuisivat

ministerille korjausvelkahankkeiden eteenpäinviennistä se on ollut todella todella esimerkillistä mutta kuten kuulimme työtä siellä vielä jatkossakin riittää tässä viikko sitten suomen kuorma autoliitto esitti huolensa alempiasteisen tieverkon kunnossapidosta se alkaa olla rajoittava tekijä niin puuhuollon kuin maatalouden kuljetusten ja myöskin jopa koulukyyditysten osalta eli olisi tärkeää että näitä luokituksia saataisiin parannettua ja tietysti tämä poikkeuksellinen talvi on ollut nyt tänä vuonna esteenä monien teiden parantamiselle arvoisa puhemies vähäliikenteiset rautatiet ovat yksi kohderyhmä maassamme ja niillä on iso

nyt kun on uhkakuvia esitetty siitä että vähäliikenteisiä ratoja lakkautetaan minkälainen näkemys teillä ministeri on nyt sitten vähäliikenteisten ratojen tulevaisuudesta

herra puhemies hallitus on tarttunut voimakkaasti digitalisaation tuomiin tulevaisuuden mahdollisuuksiin siksi onkin erityisen harmillista että digitalisoituvan yhteiskunnan edellytys riittävä kyberturvallisuus on alibudjetoitu tästä edustaja kasvi käytti erittäin hyvän puheenvuoron tässä debatissa huomiota tähän seikkaan myös koko valiokuntana ja toivon todella että hallitus pystyy tähän vielä jollain tavalla reagoimaan tulevaisuudessa haluan nostaa esiin sen että toinen puoli mahdollisuuden vastakohtana tässä digitalisaatiossa on se miten pystymme tämän kehityksen vauhdissa huomioimaan päätöksenteossa ne ihmisryhmät jotka eivät ole valmiita tähän kehitykseen meillä on erityisesti ikäihmisissä ja erityisryhmissä heitä jotka eivät pysty ostamaan eivät halua ostaa ja eivät kykene hoitamaan perusasioitaan pelkästään digitalisaation mahdollisuuksien myötä ja tätä kasvokkaista palvelua tarvitaan yhä edelleen tämä on mielestäni sellainen epäkohta josta josta poliitikot puhuvat liian vähän ja meidän pitää myös politiikkatoimia tehdä tämän asian kohdalla

valiokunnan puheenjohtajana allekirjoitan tuon että valiokunnassa ollaan pohdittu paljon tämmöisiä esteettömyysasioita esteettömyysasioita että palvelut ovat kaikkien saatavilla valiokunnan puheenjohtajana alleviivaan myös tuon että kuulemisessa saimme selville mikä on viestintäviraston rahoituksen tarve ja tilanne ja toivon että tähän tulee tämän nyt myönnetyn lisäksi paloesimiehenä

ja miksei myös valiokunnan puheenjohtajana haluan sen sijaan kiittää näistä tasoristeysrahoista turvallisuushankkeita on se sitten risteys missä kaksi tietä kohtaavat tai risteys missä tie ja rautatie

pitää tehdä enemmän muutenkin vähällä rahalla pitää tehdä parempaa joten tämä kopran saimaan kanava ajatus

herra puhemies olisin halunnut ministeriltä tiedustella onko ministeriössä pohdittu raideliikenteen investointien tekemistä ppp mallilla jolloin elinkeinoelämä ja kunnat olisivat investointien rahoittajia ja sitten jatkossa tämä takaisinmaksu tapahtuisi alemmilla raideliikennemaksuilla tällöin vain ylläpitokustannukset jäisivät valtion hoidettavaksi ja näin se ei olisi samanlaista investointia kuin on maanteillä vaan tässä olisi mahdollista tehdä se niin että ei ppp rahoituksella tehdä valmiiksi velkaa valtiolle vaan se takaisinmaksu tapahtuisi nimenomaan raideliikennemaksujen alentamisena jolloin investoinnit olisivat mahdollisuutena toiseksi kysymyksenä voisiko lng raskaan liikenteen osalta olla se väline jolla me avaamme sitä mahdollisuutta että myös biokaasulaitokset tulevat käyttöön koska nyt koko länsirannikolla tulee olemaan kattava

arvoisa puhemies ihan jos mennään vielä näihin tehtyihin edustaja paatero nosti esille että kymenlaakson korkea osuus selittyy niillä niin ymmärsin kyllä minkä takia se on korkea mutta minusta se on erittäin hyvä minä luin niin että on aivan oikein että e kahdeksantoista on tehty niin hienoksi moottoritieksi kuin se on tehty ja kiitos siitä vanhasen ykkös ja kakkoshallitukselle se maksoi yli kaksi miljardia niin että näkyyhän se tietenkin osuudessa

ettei menty tekemään hermostunutta kolmikaistaratkaisua jossa pyöritetään vaan rakennetaan neljätoista kilometriä nelikaistaista koska se on edellytys sille että tulevaisuudessa ajetaan peräkkäin ja kun kenties älyliikenne menee siellä niin ei saa rakentaa kolmikaistaa hermostunutta ratkaisua

infran korjausvelkaa syntyy koko ajan niin maalla merellä kuin ilmassa nyt myöskin avaruudessa kun vanhat satelliitit siellä vanhenevat mutta jos me ajattelemme mikä sen korjausvelan tason pitäisi olla vuosittain niin korjaatte varmaan ministeri sen pitäisi varmaan miljoonan euron hujakoilla ja sen tason pitäisi siis jatkua tästä eteenpäin vuosittain tätä tahtotilaa ollaan varmasti kaikki etsimässä mutta kyky uusiin investointeihin on on tarpeellinen koska meidän kilpailukykymme on pitkälti kansainvälisen kaupan harteilla siksi esimerkiksi isot hankkeet jäämeri yhteydet tai tallinnan tunneli tai muut isot ratahankkeet eivät kertakaikkisesti mahdu nykyisten budjettien rakenteeseen menoeränä vaan vaan siinä pitää olla joku budjetin ulkopuolinen rahoitusmalli johon saataisiin myöskin kansainvälistä rahoitusta ja ja budjetin ulkopuolista rahoitusta mukaan

edustajille krista kiuru kasvi pakkanen ja sitten ministerille lyhyt puheenvuoro ja sitten vielä jatketaan vajaa puoli tuntia tätä debattia nyt edustaja
arvoisa puhemies liikennepolitiikan pitäisi olla vakaata ja siinä ei tulisi paljon tempoilla viime hallituskauden aikana toteutettu parlamentaarisen työryhmän tahtotilan ilmaisu lähti siitä että korjausvelkaa taitetaan tältä osin voi todeta että on hienoa että tässä tapauksessa hallitus on kuitenkin ottanut työn tosissaan mittakaava tietenkään ei vielä ole ollut riittävä mutta tämä lasku sitten ja tunnustamme täällä kaikki että uusiin hankkeisiin on liian vähän rahaa valitettavasti hyvää kuvaa ei anna hallituksesta myöskään se että tänne samaan raamiin tungettiin tässä budjettikäsittelyssä yhtäkkiä myös taas uusia hankkeita sitten ministeri te itse ehdotitte tänä vuonna tammikuussa

aika merkittävää yhtiön perustamista koko liikenteeseen ja liikenteenohjaustehtävät nyt sitten yhtiöitetäänkin onko kysymys eri vai samasta projektista tässä uudessa ei ole vielä maksujen
arvoisa puhemies digitalisaatio mullistaa tunnetusti erityisesti liikenteen vaikka täysautomaattiset autot rekat ja laivat tulevat liikenteeseen vasta noin kymmenen vuoden kuluttua tiet ja väylät niille rakennetaan jo nyt uudet ajoneuvot kommunikoivat jo nyt yhä aktiivisemmin netissä muun muassa liikenneinfran kanssa tietoliikenteestä onkin tulossa yhä keskeisempi osa liikennettä ja liikenneinfrastruktuuria tavallaan ympyrä sulkeutuu tietoliikennehän lähti kehittymään nimenomaan junaliikenteen tarpeista ja juuri siksi viestintä on edelleen samassa ministeriössä ja samassa valiokunnassa kuin liikenne tämä kehitys edellyttää kuitenkin liikenneinfrastruktuurin ja tietoliikennekapasiteetin ja digitaalisten palveluiden kehittämistä siksi toivon ja luotan uusissa väylähankkeissa ja väyliä kunnostettaessa muistetaan myös tietoliikenne sillä tulevaisuuden liikenteelle valokuitu ja viisi g verkko ovat vähintään yhtä tärkeitä kuin asfaltti ja kiskot

todellakin kirjoitus näistä suomen isoista investoinneista on syytä muistaa että kyseessähän on turku vaalimaa moottoritien valmistuminen sitä moottoritietä nyt on tehty noin kolmisenkymmentä vuotta suomessa ja se on valmistumassa ensi vuoden aikana kun hamina vaalimaa viimeinen pätkä valmistuu moottoritievaiheeseen kysyisinkin olisiko kenties nyt mahdollisuutta selvittää tämän turku

systeemi on varmaan mahdollisimman kallis tapa tehdä suomessa

tähän tapaan voi sen ajan jakaa
kiitoksia arvoisa puhemies haluan yhtyä niiden edustajien puheenvuoroihin jotka ovat todenneet täällä että kyberturvallisuuskeskus on aliresursoitu olen sitä mieltä ja olemme esittäneet että sen vuosittaisen pohjaresurssin pitäisi olla viisi miljoonaa euroa vuodessa olemme saaneet siihen nyt kaksi ja ja kiitän siitä tuesta että tähän pitäisi saada

rekkojen osalta on tulossa pysyvää lainsäädäntöä keväällä ja nyt käynnissä ollut kokeilu sitä myöten sitten päätetään nyt on arvioitu ja uutta lainsäädäntöä on tulossa tähän ilmasto ja päästövähennyskysymykseen kyllä tehdään yhteistyötä muiden ministeriöiden kanssa etenkin ympäristö sekä maa ja metsätalousministeriön ja temin kanssa ja pyritään arvioimaan sitä miten päästään uusiutuvien energioiden osalta monipuolisiin tuotantoratkaisuihin saadaan kysyntä ja tarjonta nostettua ja pystytään kehittämään paremmin tätä koko

itä suomen osalta on todellakin niin että kun kartasta katsoo niin pääradan varteen ovat keskittyneet monet meidän kasvualueemme ja myöskin ihmiset ja talous ja muu mutta näemme myöskin että olisi valtavia tarpeita sekä savon että karjalan radan nopeuttamisessa ja sitä kautta työssäkäyntialueiden kasvattamisessa aivan yhtä lailla kuin pääradan yhteydessä myös tätä tällä hetkellä arvioimme ja katsomme miten näitä voitaisiin tehdä ja miten nämä investoinnit voidaan pitkäaikaisesti rahoittaa ja jaksottaa

lyhyenä huoltotien sulkemisessa ja bussiliikenteen torjumisessa tällä yhteysvälillä on tunnistettu aitoja haasteita ja ja olemme nämä viestit välittäneet myöskin venäjän liikenneministeriöön toivon että saan puhelinajan venäjän liikenneministerin kanssa joko huomenna tai torstaina

nopeusrajoitusten osalta tienpitäjä päättää nopeuksista ja ehkä kaikista paras tapa edustaja mölsä siihen on se että me pystymme pitämään tiet mahdollisimman hyvässä kunnossa jolloin tienpitäjä uskaltaa rajoitusta nostaa me emme säätele sitä nopeutta vaan se on tienpitäjän omaa omaa kokonaisuutta ja loppuihin vastaan sitten seuraavalla kiitoksia kiitoksia

arvoisa puhemies jatkan näistä uusista liikennehankkeista ja niin kuin tiedetään ne ne monilta osin ovat juuri niitä meidän taloutemme moottoreita kun liikennehanke päätetään käynnistää se yleensä aiheuttaa sitten muitakin investointeja vähän laajemmalla alueella senpä takia olisi varsin hyvä että suomessa nyt entistä enemmän tehtäisiin näitä liikennehankkeita liikennehankkeita yhteistyössä esimerkiksi näillä sopimuspohjilla kun meillähän suurempien kaupunkikeskusten kanssa ovat käytössä nämä mal sopimukset joilla pystytään sitomaan yhteen näitä maankäytöllisiä tavoitteita asuntorakentamista ja myös näitä liikennehankkeita ja että tätä käytäntöä laajennettaisiin ja mahdollistettaisiin siinä myös hieman laajemmat hankkeet tällä käytännöllä ehkä voitaisiin myös hakea vähän erityyppistä rahoitusta kuin mitä meillä aikaisemmin on ollut käytössä jotta me pystyisimme käynnistämään myös näitä uusia hankkeita tulevaisuudessa koska pitkälti jos ajattelee talouskasvua ja millä sitä voidaan vauhdittaa niin nämä ovat nimenomaan niitä keskeisimpiä keinoja ja sitä kautta saadaan lisää asuntorakentamista ja laajennetaan työssäkäyntialueita ja

arvoisa puhemies kiitokset ministerille reippaista otteista liikennesektorilla kysymykseni koskee lähinnä näitä yksityisteitä suomessa on arvioitu olevan yksityisteiden korjausvelkaa viisisataa miljoonaa euroa ensi vuoden talousarvioesityksessä yksityistieavustuksiin on varattu kolmetoista miljoonaa euroa joista kymmenen miljoonaa euroa on korjausvelkaohjelman mukaista ja kun tämä rahoitus päättyy niin tähän tarkoitukseen varattu määräraha laskee kolmeen miljoonaan euroon onko ministerin arvion mukaan realistista että yksityisteiden rahoitus saadaan yksityistielain uudistuksen myötä kestävälle pohjalle yksityisteiden kunnolla on kuitenkin varsin suuri merkitys muun muassa maaseutuelinkeinojen biotalouden ja maaseudun toimintojen kannalta toimiva tieverkko on myös puuntuotannon ja puunhankinnan perusedellytys
arvoisa puhemies

omalta osaltani myös kiitokset ministerille liikenne ja viestintäministeriö edustaa varmaan rohkeinta ja ennakkoluulottominta ajattelua mitä ministeriöistä löytyy ja saman asenteen toivoisi tarttuvan muihinkin käynnissä on parlamentaarinen yritystukityöryhmä ja yksi kohde joka saa paljon tukia suomessa on meriliikenne meriliikenteelle meriliikenteelle maksetaan miehistötukea se on vapautettu valmisteveroista siellä maksetaan merimiesten eläkekassalle siellä on investointitukia ja ympäristöinvestointitukia merityötulovähennys polttoaineverotuki henkilökunnan muonituksen verottomuus väylämaksujen puolitus telakkatuki sekä tonnistovero merenkulku on täynnä tukia ja sitä perustellaan hyvin pitkälti huoltovarmuudella kysymys oikeastaan kuuluu onko tämä tehokkain tapa varmistua huoltovarmuudesta lisäksi korostaisin sitä että tällä hetkellä näistä tuista huolimatta esimerkiksi liputukseen ei liity minkäännäköisiä velvoitteita vaan laivat voidaan liputtaa muihin maihin jos näin parhaaksi nähdään silloin kun eurot ovat vähissä on syytä miettiä miten ne mahdollisimman tehokkaasti käytetään ja tässä saattaisi olla yksi mahdollisuus

tuosta meriliikenteestä on hyvä siirtyä satamiin oulun ja kokkolan satamat ovat saaneet rahansa tällä vaalikaudella ja se on hyvä asia vielä on akuutti pula tuolla perämeren kaarella on tämä ajos ja kemin kemin satama se on meidän suurin vientisatamamme seitsemän prosenttia suomen viennistä kulkee tuota kautta täytyisi syventää kymmenestä kahteentoista metriin siellä kuljetetaan kaivosten mineraaleja se toimii kuljetusväylänä sitten meillä on toiveissa että saataisiin tämä kemin biodiesellaitos jolloin se toimisi raaka aineiden kuljetusväylänä sitten puolestaan jos nämä tavaravirrat suuntautuvat tuonne ouluun niin tämän kasvavan rekkaliikenteen johdosta valtatie neljä kemi oulu väli kyllä ruuhkautuu entisestään se lisäkuormittaisi sekä kansantaloutta että ympäristöä ja heikentäisi tieverkon turvallisuutta lappi tarvitsee oman sataman ja kaikki faktat puoltavat tämän kehittämistä

täällä on todettu liikenneinvestoinnit ovat tärkeitä sekä alueellisen kehittämisen ja yritystoiminnan että asumisen kannalta ne ovat aina olleet tärkeitä mutta tänä päivänä ne ovat tärkeämpiä kuin koskaan se on ilman muuta selvä asia ja sen takia on tärkeätä että me yhdessä täällä löydämme ratkaisuja joilla voidaan panostaa liikenneinfraan minusta tärkeitä kasvukäytävät jotka huomioivat kasvukeskukset seutukaupungit ja niin edelleen täällä etelä suomessa turku tampere helsinki kolmio on yksi yksi maan veturi itse olen usein puhunut turku tampere välistä joka on osa tätä kasvukolmiota sen molemmissa päissä on moottoritie mutta keskeltä puuttuu puuttuu kunnon liikenneyhteys ei ole riista aitoja ja tie on kapea nyt tehdään tärkeitä korjausinvestointeja mutta se yhdessä toijala radan kanssa mahdollistaisi että tämä etelä suomen kolmio olisi sitten kokonaan liikennöitävissä nyt ely keskus on esittänytkin tiesuunnittelua jälleen kerran kannustan ministeriä tässä liikkeelle

arvoisa puhemies täällä tänään on puhuttu paljon teiden kunnosta ne ovat mitä ovat mutta meillä on vieläkin kumminkin niin hyvässä kunnossa osa tiestöstä että siellä on nopeusrajoitus sata tai jopa satakaksikymmentä nyt on tullut paljon palautetta ja itsekin olen huomioinut että raskaan liikenteen ohituksista näillä tieosuuksilla tulee paljon vaaratilanteita tiedetään että siellä on raskaalla liikenteellä aikatauluongelmia on kireät aikataulut ja ohi pitäisi päästä toisesta raskaan liikenteen ajoneuvosta mutta sehän ei tapahdu et sinä pysty kiihdyttämään oikein nopeasti tulee paljon vaaratilanteita siellä on äkkijarrutuksia kun henkilöautot tulevat kovaa takaa moottoriteillä ja vilkkailla

vaaratilanteita onko täällä meillä ajateltu tällaisia mietitty turvallisuuden kannalta

kiitos ministerille etenkin suomen kansainvälisen aseman korostamisesta ja siitä että suomi on näyttäytynyt aika valkoisena alueena niin kutsutussa ten t rahoituksessa jo pidemmän aikaa jos ajattelemme välimeren käytävää baltian käytävää euraasian yhteyksiä koillisväylää koilliskaapelia niin ongelma on yhteinen haaste on yhteinen jos me ajattelemme nyt kaiken kaikkiaan suomen roolia jatkossa voi sanoa että suomihan on keskellä näitä kaikkia yhteyksiä olemme saaneet uusia avauksia nyt venäjän kautta kiinaan eduskunnan keski aasia ryhmä on tammikuussa astanassa keskustelemassa uusista avauksista mutta olisin kysynyt teiltä miten pohjoismainen yhteistyö toimii kun saamme kuitenkin kuulla että esimerkiksi ruotsi ei tukisikaan meitä ten t rahoituksen osalta brysselissä

että edustaja torniainen haluaa juuri tähän vastauspuheenvuoron se on teillä
arvoisa herra puhemies oikeastaan juuri edustaja skinnarin kysymykseen

meillä suomessa puhutaan näistä ten t verkon rahoituksista ja hankkeista hyvin paljon mutta käytännössä meillä eusta saatavat rahat nimenomaan hankkeiden toteutukseen ovat aivan olemattomia pääasiassa ne tulevat suunnitteluun arvoisa ministeri miten te oikeastaan näette miten me pystymme saamaan eusta nimenomaan isoihin hankkeisiin rahoitusta tällä hetkellä se on hyvin

minkä myöskin edustaja kopra otti esille käytännössä nuijamaan raja asemalta viipuriin menevä tieyhteys joka tulisi saada rakennettua
pysytäänpä vielä tässä

herra puhemies oli hyvä että meriliikenne tuli tässä keskustelussa esiin olisinkin siitä kysynyt ministeriltä me tiedämme että satamahankkeita halutaan edistää ympäri suomea meillä tuolla satakunnassa teollisuus on niin kuin kerroin jo aiemmin toiseksi suurin maakuntaviennin osalta meillä on siellä syväsatama joka on jäävapain satama suomalaisista satamista satakuntalainen teollisuus maksaa yksi pilkku seitsemän kertaa väylämaksuina kaikkien muiden satamien osalta liikennevirastossa tai ministeriössä ruvetaan pohtimaan sitä että eri vientiteollisuuden osalta teollisuuden väylämaksut ovat yhtä suuria niin että vientiteollisuussektorit ovat tasavertaisessa asemassa ei voi olla oikein että satakuntalainen elinkeino ja erityisesti vientiteollisuus joutuu kustantamaan

ministeri bernerille arvokkaasta työstä suomalaisen tieverkon hyväksi todellakin korjausvelkaa on pystytty hoitamaan hyvin pois samalla linjalla kannattaa jatkaa te mainitsitte äsken puheenvuorossanne karjalan radan

nyt on aika paljon mielipidettä siitä että se loppuisi jonnekin imatran korkeudelle meillä on pohjois karjalan maakuntaliitto tehnyt kovasti töitä sen eteen että saataisiin siitä imatra kitee väliltä kahdeksan tasoylikäytävää pois ja sitten kitee joensuu väliltä kolme tasoylikäytävää jolloin se olisi nopean liikenteen parissa koko rata ehkä pari ratamutkaa joudutaan oikomaan mutta kuitenkin päästäisiin koko karjalan radalla nopeaan liikenteeseen joensuu helsinki välillä toivon tässä yhteydessä hartaasti arvoisa ministeri että pohjois karjalan maakuntaliiton toive tässä asiassa otetaan vakavasti vakavasti toinen asia on tämä biotalouden edistäminen tässä maassa se on lähtenyt erittäin hyvin liikkeelle toivon todellakin että alemman tieverkon hoitoon saadaan edelleen vahvoja panostuksia teidän kanssanne on monessa

herra puhemies myös minä kysyisin saimaan kanavan tilanteesta siellä nimittäin en ole nyt viikkoon tarkistanut tilannetta vielä viikko sitten oli tilanne jossa liikennevirasto ei ollut vielä myöntänyt ensi vuoden huoltoihin liittyvää rahoitusta se on kyllä ongelma koska siellä töitä olisi mutta ei pystytä vielä avaamaan edes kilpailuttamista kysyisin onko ministeri tästä tietoinen samoin myös noihin sulkuihin liittyvä korjausvelkarahan käyttäminen kysymys kuuluu olisiko tässä mahdollisuus pilkkoa sitä isoa projektia siten että pystyttäisiin paremmin kilpailuttamaan paikallisten yritysten kesken tätä työtä myös minä kiitän siitä kahdesta miljoonasta eurosta ostopalveluihin junaliikenteen osalta jonka uutisen tänään saimme myös sen kiitoksen lausun että olette saattaneet loppuun niitä hankkeita joita viime kaudella aloitimme vaikka huomaamme että sitä korjausvelkaa syntyy tällä hetkellä paljon muun muassa vt kuusi on
arvoisat edustajat sikäli kun kirjanpitomme pitää paikkansa tässä debatissa ovat kaikki vastauspuheenvuoroa pyytäneet sen saaneet lukuun ottamatta edustaja heikkistä jolle olen varannut seuraavan vastauspuheenvuoron ja edustaja hakasta joka nyt äsken tuli saliin oltuaan pois täältä pitemmän aikaa nämä puheenvuorot varaan ja sitten jaoston puheenjohtajalle edustaja eestilälle vielä vastauspuheenvuoro sen jälkeen ministerille jää se viisi minuuttia nyt vastauspuheenvuoro edustaja heikkinen
kiitoksia arvoisa puhemies minäkin haluan yhtyä yhtyä kiitoksiin tämänpäiväisestä uutisesta että kajaani ja ylä savo ovat tulevaisuudessa maaliskuusta lähtien taas paremmin yrityselämän ja ihmisten saavutettavissa suuri kiitos tästä ostoliikennesopimuksesta vrn kanssa mutta varsinainen kysymykseni koskee laajakaistarakentamista joka on täällä vähemmässä keskustelussa ollut oikeastaan huoleni jonka haluan ministerille välittää on se että kansalaiset eivät oikein ymmärrä että kun me olemme nyt matti vanhasen toisen hallituksen päätöksen jälkeen rakentaneet laajakaistaa tahtotilana saada laajakaista kaikkialle näihin päiviin mennessä niin tälläkin hetkellä teiden vieriä avataan sinne laitetaan sähkölinjoja mutta kuitenkin sanotaan että ei ole järkevää tuohon samaan aukkoon laajakaistaa

valiokunnan puheenjohtajalle edustaja jaloselle
arvoisa puhemies täällä on pyydetty rahaa omiin maakuntiin yhdyn tähän kuoroon edustaja myllykoski on nostanut näitä hankkeita esiin esiin ja toivon että ministerillä on joskus aikaa tutustua näihin hankkeisiin täällä on lähes puolet satakunnan kansanedustajista keskustelussa mukana mutta näistä uusiutuvista energioista sähköstä ynnä muusta biokaasu on semmoinen mikä mikä on hyvin monen ministeriön välinen asia se on sekä temin asia että maa ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön asia

kaasun monimuotoisuudesta hyödystä kokonaishyödystä esimerkiksi omavaraisuuden suhteen niin energian kuin lannoitteen suhteen ministeriöiden välinen yhteistyö

arvoisa puhemies tätä keskustelua on ollut kiva kuunnella sen takia että jos tulkintani on oikea enemmistö selvästi näkee tärkeäksi tämän yleisen rahoitustason noston nykyisillä määrärahoilla on vaikea kehittää ja pitää edes entistä omaisuutta kunnossa toinen mikä täällä on tullut esille on tämä pitkäjänteinen suunnittelu minkä ministeri täällä nosti esille kaksitoista vuotta on tärkeätä että elinkeinoelämä tietää mitä kannattaa investoida ja minnekä ja mitä valtio aikoo tehdä sitten infralle joka yritysten kannalta on yksi tärkeimpiä kilpailukykytekijöitä

vähäpätöinen kysymys oli kyse siitä että samalta firmalta meni kahden päivän sisällä kaksi rekkaa ojaan metsäautotiellä koska ei kukaan kerinnyt aurata lunta sieltä pois onko meillä olemassa minkäännäköistä järjestelmää että elinkeinoelämä kommunikoisi tienpitäjän kanssa niin että tiedetään minnekä tukkirekat ovat menossa jotta saadaan lumi pois ennen kuin tukki lähtee liikenteeseen
ja ministeri jos tiivistyisi neljään minuuttiin

arvoisa puhemies

hallinto ja turvallisuusjaoston kohta verotuksesta ja tullista

tullin toimintamenoihin esitetään satakuusikymmentäkolme miljoonaa euroa joka on kolme miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna kaksituhattaseitsemäntoista tästä miljoona euroa on tarkoitus osoittaa tulliselvitys ja yhteiskunnan suojaamistehtävien turvaamiseen valiokunnan saaman selvityksen mukaan esitetyllä määrärahalla tulli pystyy jatkossa vakiinnuttamaan henkilöstön määrän vuoden kaksituhattaseitsemäntoista lopun tasolle tällöin se oli noin tuhatkahdeksansataaviisikymmentä henkilötyövuotta tämä ei kuitenkaan riitä samanaikaisesti tarvittavaan teknologian uudistamiseen tullin toimintaympäristö muuttunut esimerkiksi nettikauppa on kasvanut voimakkaasti ja uusia teknologioita hyödynnetään laittomiin tarkoituksiin tämä vaatii myös viranomaisilta osaamista sekä toimintamallien ja valvontalaitteiden uudistamista valiokunta pitää tullin valvontateknologian kehittämisohjelman toteuttamista tarpeellisena ja erityisesti postilinjaston tullivalvonnan automatisointi automatisointi on välttämätöntä toteuttaa mahdollisimman nopeasti kasvavan verkkokaupan ja noin neljänkymmenen miljoonan postilähetyksen tullivalvonnan toteuttamiseksi uskottavalla tavalla tullin työ on lähes kokonaisuudessaan harmaan talouden torjuntaa tehokkaan tullivalvonnan avulla lisätään verotuloja ja rikostorjunnan vaikuttavuutta valiokunta lisää momentille miljoonaviisisataatuhatta euroa postilinjaston tullivalvonnan automatisointiin kiitos

arvoisa puhemies ensinnäkin kiitos yhteistyöstä kunta ja terveysjaostolle ja puheenjohtajalle erityisesti tässä puheenvuorossani tuon esille aika paljon samoja asioita joita jo puheenjohtaja kankaanniemi toi omassa puheenvuorossaan valtiovarainvaliokunta on mietinnössään tunnistanut hyvin sen että kuntatalouden yhteenlaskettu tulos ja rahoitusasema kuluvalle vuodelle ovat muodostumassa ennätyksellisen vahvoiksi viime vuosi oli kuntatalouden kannalta ennätyksellisen hyvä kuntien vuosikate nousi kolmeen pilkku neljään miljardiin euroon mikä on korkein koko tällä vuosituhannella kunnat ovat toteuttaneet vaihtelevasti hallitusohjelmassa mahdollistetut seitsemänsadan miljoonan euron säästötoimenpiteet kuten valiokunta toteaa kuntaliiton tekemän arvion mukaan säästöjä syntymässä noin kahdensadankahdenkymmenen miljoonan euron euron edestä vuoteen kaksituhattayhdeksäntoista mennessä on kuitenkin syytä huomata että kunnat ovat tehneet samaan aikaan omia vaihtoehtoisia sopeutustoimiaan teistä moni on kuntapäättäjä ja ja tiedätte että teidän kunnissanne on tehty myös vastuullisesti omia päätöksiä siitä miten pidetään kulut ja kulut ja tulot hyvässä tasapainossa

miten näytti siltä että olisi vuonna kaksituhattaviisitoista maksettu kunnille paljon liikaa valtionosuuksia sehän oli lähes satakahdeksankymmentä miljoonaa euroa mutta nyt tämän syksyn aikana

se sitten selvisi että siellä oli isohko erhe ja pystyttiin sitä tähän täydentävään talousarvioesitykseen korjaamaan eli itse asiassa tämä nyt käsittelyssä oleva budjetti näyttää hieman paremmalta kuin se mikä oli budjettiesitys silloin alkusyksystä eduskunnalle

työllisyystilanteen vahvistuminen koko suomessa on kuitenkin valtavan olennaista myös kuntatalouden kannalta työ ja elinkeinoministeriön alueellisten kehitysnäkymien mukaan lähestulkoon kaikissa seutukunnissa elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanteen odotetaan onneksi parantuvan ja työttömien määrän vähentyvän tämä on todella tärkeä asia valiokunta nostaa mietinnössään esille että varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen asiakasmaksujen kompensaation riittävyyttä tulee seurata hallitus esitti että kompensaatio tapahtuisi osin kiinteistöverotuksen kautta mutta eduskunta päätti pitää kiinteistöveron alarajan ennallaan

tässä yhteydessä haluan todeta että pari viikkoa sitten hallitus linjasi että teemme kaupunkineuvos antti rantakokon esityksen mukaisesti erillisen seutukaupunkiohjelman ja se työ toivottavasti pystytään laittamaan jalalle jo tällä viikolla arvoisa puhemies vuosi kaksituhattakahdeksantoista tulee olemaan maakuntien perustamisen valmistelun vuosi jo hyvässä vauhdissa eri puolilla maata oleva esivalmistelu jatkuu tulevaan kesään saakka uudistusta koskevien lakien on tarkoitus tulla voimaan kesäkuussa kaksituhattakahdeksantoista minkä jälkeen maakuntien lakisääteiset väliaikaishallinnot aloittavat jaan valiokunnan näkemyksen siitä että maakunta ja sote uudistuksen ovat riittävät valmistelun jatkamiseen valtiovarainministeriön momentilla on uudistuksen valmisteluun ja toimeenpanoon noin satakahdeksankymmentä miljoonaa euroa tästä neljäkymmentä miljoonaa euroa on kohdennettu maakuntien esivalmisteluun ja väliaikaisille toimielimille ja satakolmekymmentä miljoonaa euroa ictn valmisteluun määrärahalla mahdollistetaan maakuntien perustamisen ja sote uudistuksen valmistelun keskeytyksetön jatkuminen maakunnissa valiokunta on oikeassa todetessaan että maakunta ja sote uudistuksen onnistuminen riippuu aivan keskeisesti siitä miten tietojärjestelmähankkeet onnistuvat ja miten niillä onnistutaan saamaan kustannussäästöjä ja parantamaan palvelujen laatua ja saatavuutta lainsäädännöllä luodaan siis puitteet mutta toimeenpano kyllä ratkaisee ja itse asiassa se miten maakuntiin siirtyvät yli kaksisataatuhatta henkilöä pystyvät niissä uusissa uusissa positioissaan toimimaan näillä sanoilla haluan vielä kiittää tästä yhteistyöstä aletaan keskustelemaan

käyttää tässä debatissa vastauspuheenvuoron nousemaan ylös ja painamaan viides painiketta

puhemies myös savonlinna oli meillä esimerkkinä sellaisesta kunnasta tai kaupungista jossa ongelmat ovat kärjistyneet nopeasti tämän opettajankoulutusyksikön lakkauttamisen johdosta siellä on vuokra asuntoja jotka ovat tyhjenemässä tai tyhjentyneet ja niiden kohtalo on tietysti hankala ja aiheuttaa kaupungille ja vuokrataloasuntojen omistajille suuria vaikeuksia tällaisia löytyy varmasti muualtakin ja monissa pienissä ja syrjäisemmissä kunnissa on tyhjiä vuokra asuntoja savonlinnan tapaus olisi siis jaoston ja valiokunnan mielestä hyvin tärkeä todellakin etsiä niitä ratkaisumalleja millä päästään tällaisesta tilanteesta eteenpäin

arvoisa puhemies kiinnitin huomiota myös tähän samaan savonlinnan asuntotilanteeseen jossa viisisataa asuntoa jää tyhjilleen ja pohditaan sitä kuinka kallista ne talot on purkaa samanaikaisesti kun me koemme asuntopulaa

sitä miksi näitä vastaavia tapauksia ei voida hyödyntää asuttamalla savonlinnan talojen kaltaisiin taloihin niitä henkilöitä

vantaalla sanotaan vaikka turvapaikanhakijoita kun ei meillä löydy asuntoja niille jotka

voisi asuttaa tällaisiin paikkoihin toinen kysymys on sitten tämä

huomiota siihen että kuntatalousennuste pysyy vaikeana koska työttömyys kuitenkin jatkaa rakenteellisena ongelmana monessa paikkaa ja väestö ikääntyy ja samanaikaisesti sitten valiokunta kehottaa kuntia valmistautumaan huolella maakunta ja sote uudistuksiin miten tämä on mahdollista kun tuntuu että ainakin vantaalla siinä maakunta ja sote niin kovasti siellä miten voidaan sitten varautua

arvoisa puhemies kuten ministerikin totesi noita kuntapäättäjiä on todella kyllä syytä kiittää siitä millä tavalla he ovat pystyneet kuntiensa taloutta hoitamaan ja kyenneet reagoimaan esimerkiksi viime kauden hallituksen kuntapolitiikkaan kuten totesitte kuntakenttä on voimakkaasti eriarvoistunut viime kauden erittäin voimakkaitten valtionosuusleikkausten myötä mutta myös sitä kautta että kiinteistövero poistettiin valtio osuuksien tasausjärjestelmästä ja myös verotulojen tasausjärjestelmää muutettiin aika tavalla kovin poliittisin päätöksin eli kuntakenttä on eriarvoistunut tässä on jaostokin arvioinut sitä missä kunnossa kuntakenttä kaiken kaikkiaan on kysymys ministerille kun nyt ollaan tekemässä mittavaa maakunta ja sote uudistusta millä tavoin arvioitte että nämä isot uudistukset tulevat vaikuttamaan tähän kuntien eriarvoistumiseen ja kuntien taloudelliseen kehitykseen

arvoisa puhemies olen kyllä kuntaliiton kanssa aika paljon tekemisissä minulla ei nyt tässä ole noita lukuja mutta kyllähän me kaikki tiedämme mitä viime vaalikaudella kävi lukekaa valtionosuuksista esimerkiksi raimo raimo sailaksen kirja hän sanoo siinä mitä tapahtui hän ihmetteli sitä menoa mitä viime kaudella oli eli kuntien valtionosuuksia leikattiin miljardimäärin se näkyi siinä että velkaantuminen lisääntyi alijäämät lisääntyivät ja ihmisiä irtisanottiin lomautettiin tuli kuntaliitoksia mitään näitä asioita ei ole tänä päivänä akuutisti tai ministeri voi voi tietysti tarkentaa onko hänen pöydällään tällaisia hakemuksia ryhmäkokoja kasvatettiin ja monenlaisia toimenpiteitä kunnat joutuivat tekemään viime vaalikaudella tällä vaalikaudella ei kyllä näin ole ja ne luvut mitä tuosta mietinnöstä luin

teki ensimmäisen budjetin viisi pilkku yhdeksän miljardia euroa olivat valtionosuudet kaksituhattakolmetoista valtionosuudet olivat kuusi pilkku yksi miljardia euroa kaksituhattaneljätoista valtionosuudet olivat kuusi pilkku nolla miljardia euroa

viisi pilkku yhdeksän miljardia euroa ja tänä vuonna valtionosuudet olivat viisi pilkku kuusi miljardia euroa nämä ovat siis valtiovarainministeriön lukuja joista kuntaliitto on tehnyt tämmöisen taulukon edelleen kysymys kuuluu mihin perustuu se väite että tällä vaalikaudella ei ole leikattu kuntien valtionosuuksia valtionosuusleikkaukset vuodesta kaksituhattaviisitoista ovat kolmesataa miljoonaa euroa

puhemies ministeri vehviläinen on kiitettävällä tavalla tarttunut tähän seutukaupunkien pahenevaan tilanteeseen valtion työpaikkoja on sieltä lopetettu sairaalakysymys on ja käräjäoikeuksien kohtalon me muistamme rantakokon selvityshän on johtamassa tähän seutukaupunkiohjelman tekemiseen johon ministeri äsken se antaa vähän lupaavia näköaloja reippaalle viidellekymmenelle seutukaupungille kyllä kyllä niillä alueilla ammattikoulutuksen ja toisaalta saavutettavuuden asiat ovat ihan ylivoimaisen tärkeitä minun kysymykseni kuuluu rouva ministeri kun seutukaupungeissa on kysymys monien monien asioitten yhtäaikaisesta hoitamisesta niin kuinka hallituksessa aiotaan tämä poikkihallinnollinen lähestymistapa suhteessa seutukaupunkien tulevaisuuteen oikein järjestää ettei paloittain sektoreittain tapahdu tällaisia ikäviä

eu maiden arvioidaan menettävän harmaan talouden ja verovälttelyn takia jopa tuhat miljardia vuosittain ja sehän on enemmän kuin näiden maiden terveysbudjetit yhteensä suomessa laajuus on noin kymmenen viiva neljätoista miljardia euroa se vastaa yli viittä prosenttia bruttokansantuotteesta ja olettaisin että tähän valtionhallinnossa halutaan puuttua voimakkaasti ja vihreät ovat olleet sitä mieltä että pitäisi puuttua järeämmin keinoin kuin mitä hallitus on tehnyt jos oikea suunta halutaan pitää niin verovälttelyn ja talousrikollisuuden torjunnan resurssit on turvattava kysyisinkin ministeriltä miten näette onko ne nyt riittävällä tasolla turvattu me olemme esittäneet että verottajalle lisättäisiin budjettiin kaksi miljoonaa euroa harmaan talouden

arvoisa herra puhemies sote ja maakuntauudistus muuttaa merkittävästi kuntien roolia jokaiseen muutokseen liittyy mahdollisuuksia ja yksi mahdollisuus kuntien näkökulmasta on siinä että sosiaali ja terveydenhoitokulut eivät enää ole kuntien harteilla kun kunnat haluavat houkutella paluumuuttajia esimerkiksi eläkkeelle jäävistä ihmisistä niin tämä halu on ollut hyvin pidättyväistä tähän asti ymmärtääkseni tämä tilanne muuttuu aivan keskeisellä tavalla on mahdollista houkutella entisiä asukkaita jotka ovat tehneet työelämänsä esimerkiksi pääkaupunkiseudulla takaisin maakuntiin koska kunnan kannalta niillä kuluilla ei ole enää sellaista merkitystä kysyn ministeri vehviläiseltä onko tämmöinen rakenteellinen muutos mahdollisuus kuntien näkökulmasta

arvoisa puhemies kuntaministeri mainitsi maakuntauudistuksen kohdalla että yli kaksisataatuhatta työntekijää siirtyy kuntien palveluksesta maakuntien palvelukseen asia mikä huolettaa ja kiinnostaa on se mitenkä varmistetaan että yli kaksisataatuhatta työntekijää pysyvät edelleenkin kuntien eläkevakuutuksen maksajina jotta kunnille ei tämän jälkeen jos he siirtyisivät muitten eläkevakuutuksien piiriin tulisi niin suuria eläkemaksuja ja eläkemaksuvelkaa sitten hoidettavaksi niille lopuille työntekijöille

herra puhemies kunnat ovat todellakin tehneet hyvää työtä ja sopeuttaneet omaa talouttaan jopa niin että ovat arviointineuvoston mukaan pelastaneet peruskoulun indeksijäädytykset

ja perhehoidosta ynnä muusta ovat niitä todellisia leikkauksia jotka eivät ole realisoituneet kunnille vaikka on ajateltu

puhemies se on kuitenkin totta että edellinen hallitus leikkasi kumulatiivisesti valtionosuuksia lähes seitsemän miljardia euroa ja tämän vuoden leikkaukset johtuvat suurelta osin kiky sopimuksesta joka on työmarkkinajärjestöjen tekemä ja sieltä tulee tämä miinus kunnat joutuivat sitten sopeuttamaan taloutta leikkaamalla perusopetuksesta varhaiskasvatuksesta kaikesta kunnallisesta palvelusta sote palvelut mukaan nyt on asetelma paljon paljon ennustettavampi ja siinä mielessä kuntien tulevaisuus on turvatumpi ongelmana on kuitenkin se että kuntien väliset erot ovat tarpeettoman suuria osassa työllisyyskehitys ei ole ollut yhtä hyvää ja sitten myöskin verokertymissä teollisuuden rakenteista johtuen on on isoja isoja eroja se mikä on tietysti hyvää on on sitten tässä mitä ministerikin totesi että tämä seutukaupunkiohjelma lähtee eteenpäin ja se antaa mahdollisuuksia sitten myöskin maaseutualueilla seutukaupunkien

arvoisa herra puhemies todellakin kunnat ovat tehneet hyvää työtä ja siitä heille suuri kiitos tämä seutukaupunkiselvitys josta ministeri mainitsi on varmasti hyvin mielenkiintoinen jossa olen syntynyt ja kyllä tämä opettajakoulutuksen loppuminen sieltä on tehnyt kaupungista melkein aavekaupungin siellä liiketoiminnat loppuvat ja asunnot tyhjenevät ja tämä tämä on hyvä osoitus siitä että tavallaan tehdään tämmöisiä ikään kuin toimistopöytäpäätöksiä joissa ei todella tunneta sitä alueen rakennetta ja sallitaan sen tapahtua tämähän oli joensuun yliopiston oma ratkaisu että sitten hallitus ei siihen puuttunut seuraukset ovat kyllä kohtalokkaat tälle kaupungille nyt vielä kun hallituksen toimesta vietiin käräjäoikeus ja istuntosali ja kaikki siihen liittyvät toiminnot niin saattaapi käydä että jopa kaikki se oikeuteen liittyvä asianajotoimistot ja muut poistuu jäljelle jäävät vain

tasavallassa kohta sadan vuoden ajan ja ja sadanviidenkymmenen vuoden ajan sitten jo valtiopäivillä laajemminkin tämän hallituksen aikana on jouduttu tekemään rajoittamislaki ihan sen takia että kuntia suojellaan heiltä itseltään

kyllä tämän hallituspaineen joka ministerillä on mutta mitä mieltä te olette tämän uudistuksen ikään kuin matkasta tavoitteitahan me jaamme monet keskenämme ja tässä hallitus oppositio rajalla varsin laajasti paremmat palvelut hoitoon päästään nopeammin ja ja otetaan ihmisistä koppi aiemmin mutta jos tätä lainsäädäntöprosessia joudutaan ikään kuin suojelemaan uudella lainsäädännöllä niin kuinka vahvalla pohjalla olemme varsinkin kun taustalla on se niin kuin ministeri totesi että meillä on myös heikommassa asemassa olevia kuntia paljon mitä näiden kuntien kohdalla tapahtuu onko pakkoliitoksia tulossa

arvoisa herra puhemies kuntien talous on totta vieköön viime aikoina parantunut hurjaa vauhtia niin kuin edustaja kankaanniemi omassa puheenvuorossaan totesi niin se oli noin neljäsataa miljoonaa euroa plussalla viime vuonna viime vuonna kokonaislukuna sanottuna elikkä kysymys kehityksestä on ollut erittäin positiivinen suunta on

oppositiosta tulevia puheenvuoroja kilpailukykysopimuksen negatiivisia vaikutuksia halutaan tuoda esille ja tuoda erilaisia väitteitä siinä yhteydessä tosiasiahan kuitenkin on että työmarkkinajärjestöt tämän sopivat ja jälki on ollut hyvä valtio on näitä omia päätöksiä sitten kompensoinut järkevillä veropäätöksillä eli tämä tausta on hoidettu kunnolla eikä siitä sen enempää edustaja hautala omassa puheenvuorossaan kuvasi hyvin tätä viime vaalikauden kunta valtio suhdetta ja nämä luvut pitävät aivan paikkansa olisin kysynyt ministeriltä miten te näette

huomiot siitä mitkä ovat tullin resurssit ja totesi että pitää keskittyä niin harmaan talouden kuin myös

lisääntyvien postimyyntivirtojen tarkkailuun olen todella iloissani siitä että valiokunta on päätynyt sellaiseen

yhden investoinnin osalta joka mahdollistaa automaatiojärjestelmän tuomisen tullin palvelukseen meillä on nyt todettu tullin puolelta että meillä on erittäin vaarallisia aineita joita tuodaan että jo ihmiskosketus on hengenvaarallista me tarvitsemme tämmöistä uutta automaatiota eikä ole ollenkaan paha asia että kun tein tämän suuruisen talousarvioaloitteen että se tässä nyt toteutuu se on todella hienoa eduskunta on hereillä kysynkin ministeriltä vaikuttaako tarkastusvaliokunnan ja nyt täällä valiokunnassa tehtyjen resurssien lisääminen siihen että hallitus seuraavalle

arvoisa puhemies minun valitettavasti täytyy sanoa että minä en vastaa tullista se on nykyisessä työnjaossa ministeri orpon niin että minä en siihen nyt mene mutta muutama kommentti ensinnäkin täällä kysyttiin parissa kysymyksessä sitä miten tämä sote maakuntauudistus vaikuttaa kuntien eriarvoistumiseen ei se ainakaan lisää sitä eriarvoistumista kun me kaikki tiedämme sen että sotea tehdään juuri sen takia että myös pienillä kunnilla joilla ei ole riittävästi voimavaroja olisi mahdollisuus sielläkin turvata sote palvelut erityisesti tämä koskee tosiaankin ikääntyneitä

voi olla jossakin kohtaa plussaa ja jossakin kohtaa miinusta en halua olla ilkeä mutta tämänkin vuoden valtionosuuksissa näkyy vielä edellisen hallituksen tekemien leikkausten häntiä niin se on aika pitkälle aina saattaa mennä sen kaikki myöntävät ja tietävät että tämä hallitus on tehnyt isot sopeuttamistoimet neljän miljardin euron edestä mutta me emme ole tehneet kuntien valtionosuusleikkauksia sillä tavalla kuin suoraan tehtiin tehtiin teidän hallituksenne aikana edustaja kääriäinen tästä seutukaupunkiohjelmasta

tarkoitus on että siinä on useita ministeriöitä valmistelussa mukana kun otetaan näitä asioita esille niin siinä pitää olla mukana valmistelussa lvm työ ja elinkeinoministeriö ympäristöministeriö valtiovarainministeriö ja opetus ja kulttuuriministeriö kokoamme laaja alaista porukkaa siihen

paluumuuttajia kuntiin me olemme nyt tehneet juuri tällaista kaksoiskuntalaisuusselvitystä joka osittain liittyy tähän samaan asiaan siinä on vuodenvaihteeseen aikaraja siitä totean että varsinainen kaksoiskuntalaisuus on kyllä vaikea toteuttaa verotuksellisista syistä ynnä muuta mutta jos me voisimme tukea tämmöistä tulevaisuuden monipaikkaista asumista olipa se sitten työn vuoksi tai siksi että on eläkkeellä niin että voisi asua parissakin paikassa ja sitä voitaisiin paremmin huomioida niin se voisi olla järkevää mutta siihen palaamme ensi vuoden alussa sitten edustaja karille totean kyllä että kyllä se vain niin on että tämä uudistus on vietävä maaliin se on vietävä nyt maaliin viisitoista vuotta on sotea yritetty ja nyt se pitää viedä maaliin mutta samalla kyllä totean että tämä on myös prosessi eli ei varmasti kukaan ajattele että kerralla tulee valmista pitää olla valmiutta siihen että meidän tiettyjä asioita pitää tarkastella uudestaan

arvoisa puhemies tuohon äskeiseen valtiovarainministeriön lukujen taulukkoon viitaten totean että vuonna kaksituhattakaksitoista valtionosuudet nousivat kuusikymmentäkuusi miljoonaa euroa verrattuna edelliseen vuoteen kaksituhattakolmetoista ne nousivat kaksisataa miljoonaa euroa verrattuna edelliseen vuoteen kaksituhattaneljätoista euroa ja kaksituhattaviisitoista laskivat sata miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna lähtökohta oli viisi pilkku miljardia euroa ja lopputulos viisi pilkku yhdeksänkymmentäviisi miljardia euroa eli plus sata miljoonaa euroa näiden neljän vuoden aikana nämä ovat absoluuttisia lukuja valtionosuuksia ilman veronmenetysten kompensaatiota ja nyt pitääkö tämä ministeri vehviläinen paikkansa tänä vuonna viisi pilkku kuusisataakolmekymmentäkaksi miljardia euroa on yhteenlaskettu summa ilman sitä että on verotulotasauksia käytetty millään tavalla edustaja hautala nämä ovat absoluuttisia lukuja sieltä valtiovarainministeriön luvuista niin että en ymmärrä mistä luvuista te puhutte

arvoisa puhemies kuntaliitto jota edustaja paatero täällä on johtanut toteaa toteaa että vuonna kaksituhattakaksitoista laskennallinen valtionosuus peruspalveluiden valtionosuus laski kuusisataakolmekymmentäyksi miljoonaa euroa seuraavana vuonna seitsemänsataaviisikymmentäkuusi miljoonaa kaksituhattaneljätoista jo toista miljardia ja vuoden kaksituhattaviisitoista tasossa peruspalveluiden valtionosuus vuositasolla on noin yksi pilkku viisi miljardia leikattua valtionosuutta eli kyllä nämä luvut ovat aika tylyjä ja kyllä minä uskon kuntaliiton näkemykseen kun siellä todetaan että tällä vaalikaudella kuntatalous on vakautettu ja ja kuntien toimintakyky monella tavalla palautettu vielä siihen ensi vuoden valtionosuusleikkaukseen merkittävä osuushan siitä johtuu valtion ja kuntien välisestä kustannustenjaon kustannukset ovat laskeneet niin myös valtionosuus lainsäädännöllisesti

puhemies jos lukee tätä samaa taulukkoa mitä edustaja korhonen täällä lukee täällä on todellakin näitä lukuja ja kumulatiivisesti kun katsoo niin se kuusisataakolmekymmentäyksi joka oli silloin vuonna kaksitoista on tänä vuonna ollut

ja ensi vuodelle kaksituhattasataviisikymmentäyhdeksän koska silloin kun mennään kumulatiivisesti se tulee aina siihen päälle lisää näistä luvuista me voimme keskustella ja nämä lukevat näissä vmn papereissa mutta kun tuolla kentällä kulkevat meistä kaikki ei voi sanoa että valtionosuuksia ei ole leikattu kun juuri äsken jopa jaoston puheenjohtaja totesi että valtionosuuksia leikataan ja niitä on jopa nyt ensimmäisen kerran leikattu ennakollisesti niistä ajatelluista mahdollisista säästöistä jotka joskus tulevat kunnille ja kiky sopimus on ihan absurdi leikkaus koska se kuuden minuutin säästö ei tuo mitään

puhemies edustaja myllykosken puheenvuoron jälkeen varasin vastauspuheenvuoron mutta sitten ministeri vehviläinen sanoi että tämä tullin asia ei kuulu hänen tontilleen mutta puhun nyt siitä kumminkin kun sain tämän että on lisätty miljoonaviisisataatuhatta euroa postilinjaston tullivalvonnan automatisointiin kumminkin tutkimuksien mukaan neljäkymmentä prosenttia suomalaisista ostaa verkosta joka kuukausi ja summa on viisi miljardia euroa verkkokauppaostokset koko aika vain lisääntyvät ja lisääntyvät ja verkkokaupat laajenevat ja tulee uusia ja sinne sekaan tulee kumminkin sellaisia hämäriäkin verkkokauppoja mitkä myyvät hämärää tuotetta mitä on helppo lisätä sinne sen takia se tullivalvonta on todella tärkeässä osassa ja sitten muutenkin näiden tarkistaminen kun ajatellaan että suomessa vuodessa ostetaan kymmenen pakettia per kotitalous ja usassa jo jo kolmekymmentä pakettia ja amazonista ostavat monet pakettia vuodessa niin se lisääntyy suomessakin vääjäämättömästi ja nuoret alkavat ostaa sieltä entistä enemmän ja siellä joukossa tulee myös epämääräisiä tuotteita mitä täällä ei sitten kaikennäköisessä valvonnassa hyväksytä on hyvä että

arvoisa herra puhemies palaan vielä tähän seutukaupunkiohjelmaan ensinnäkin kiitoksia paljon ministeri vehviläiselle ja hallitukselle että tämä ohjelma on päätetty päätetty toteuttaa tässähän ovat taustalla tosiaankin tämä kaupunkineuvos rantakokon laatima seutukaupunkiselvitys ja sitten ne muutamat seutukaupunkiedustajat verkoston puitteissa ollaan kovasti vedottu vedottu hallitukseen ja kiitoksia nyt että tämä tosiaan menee eteenpäin tämä seutukaupunkikysymyshän on sillä tavalla olennainen kysymys että nämä viitisenkymmentä kaupunkia muodostavat suomen teollisen selkärangan merkittävä osa suomen ulkomaanviennistä ja teollisuudesta on sijoittunut nimenomaan näihin näihin kyseisiin seutukeskuspaikkakuntiin ja sillä tavalla näiden paikkakuntien toiminnallisuuden ja elinvoiman kehittämisessä on kyse koko suomen elinvoimaisuudesta on äärimmäisen hyvä että sitä nyt viedään tällä ohjelmalla eteenpäin ja hyvä että myöskin tämä poikkihallinnollisuuden tarve tässä on tunnistettu edellisessä keskustelussa kun puhuimme koulutuksesta muutamat meistä kyselivät tämän ammatillisen koulutuksen täsmäkoulutuksen perään kun tätä osaamisvajetta näissä seutukaupungeissa

puhemies kyllä kuntajaostossa on monet kerrat valtiovaroissa keskusteltu siitä onko valtionosuuksia leikattu vai ei on hienoa että kun me teemme kolmatta budjettia ensi vuodelle tämän hallituskauden aikana niin yhä me keskustelemme täällä siitä onko leikattu vai ei voin kertoa teille että viime vuonna keskustelun jälkeen jouduimme toteamaan että valtionosuuksia tällä hallituskaudella leikataan se nyt tiedoksi hallituksen

kun te äsken todistitte väkevästi tuolla pöntössä että valtionosuuksia ei leikata että tämä hallitus ei leikkaa valtionosuuksia niin minä ajattelen miten voi olla mahdollista että teillä on tällainen käsitys minä kysyn nyt vielä kerran oletteko sitä mieltä että indeksijäädytyksiä ei ole tehty tällä hallituskaudella kiky leikkauksia ei ole tehty tällä hallituskaudella ei ole perusetuuksien jälkeen kun niitä indeksijäädytyksiä ei tullut palveluiden puolelle ulotettu uusia valtionosuusleikkauksia kyllä nämä kaikki on tehty tällä hallituskaudella ja nyt on ensimmäistä kertaa tällä vuosikymmenellä vähemmän rahaa käytössä kuin koskaan

arvoisa puhemies arvoisa ministeri vaikka nyt tämä verotustulli ei suoranaisesti ole teidän aluettanne niin se kuuluu kuitenkin tähän pääluokkaan kaksikymmentäkahdeksan kun valtiovarainministeri ei ole paikalla niin niin kuin viestinviejän rooliin varmaan hyvä ryhtyä jos ei näihin osaa vastata mutta edelleen tästä tullin laitteitten investointipyynnöstä valiokuntakuulemisen mukaanhan heidän tarpeensa olisi ollut viisi pilkku viisi miljoonaa euroa ja nyt tavallaan valiokunnan jaoston tehtäväksi jäi yrittää korjata tätä isoa aukkoa ja pystyä korjaamaan vain sen yhden pilkku viiden miljoonan postitullilinjaston valvontalaitteen automatisointia tämä nähtiin välttämättömänä koska postitulli on muuttamassa ja se on nytten edullisempaa toteuttaa tässä vaiheessa kuin sen muuton jälkeen tämmöistä taloudellista järkevää ajattelua toivottaisiin sinne ministeriöön että hoidettaisiin tämä nyt kun tässä hetkessä tarve on se teknologian uusiminen koska tämä nettikauppa on kasvanut niin voimakkaasti ja kaikki tuonti tänne suomeen että tulli ei pysty hoitamaan niitä asioita ellei se saa niitä tarvittavia välineitä tehtävää varten

arvoisa puhemies on hyvä käydä vielä selventävä kuntien valtionosuuksista niistä säästöistä mitä viime kaudella tehtiin on hyvä muistaa että eihän euroakaan niistä tämä hallitus ole palauttanut vaan ne säästöt joita tämä hallitus tekee tulevat sitten siihen päälle nythän on omaksuttu tämä erilainen linja kuin aikaisempina vuosina on ollut eli kun valtio tekee joitakin sellaisia päätöksiä joilla voi olla säästövaikutuksia kuntatalouteen niin valtio tekee ne säästöt etukäteen eikä vasta siinä vaiheessa kun on katsottu kustannusjaon kannalta toteutuivatko ne vai eivät ensi vuoden osalta on hyvä huomata että hallituksen säästötavoitteet ovat siellä reilussa seitsemässäsadassakuudessakymmenessä miljoonassa kun kuntakyselyn perusteella selviää että niistä kuntataloudessa on toteutunut vain kaksisataakaksikymmentä miljoonaa mutta valtionosuudet on kyllä leikattu tämä olisi nyt ainakin sellainen asia mikä pitäisi muuttaa ettemme menisi nyt etukäteen leikkaamaan valtionosuuksista jos niitä säästöjä ei saada

arvoisa puhemies

uudenmaan kuten monen muunkin alueen näkövinkkelistä kuntataloudessa tärkeintä on se että talous ja työllisyys on vihdoin saatu kasvu uralle onneksi talous on nyt tällä vaalikaudella saatu kasvu uralle työllisyyden kasvu ja kuntien verotulojen kasvu yhdessä tarkan taloudenpidon kanssa on auttanut tasapainottamaan useiden kuntien taloutta pitkän korpivaelluksen jälkeen useissa kunnissa on vihdoin päästy siirtymään jatkuvasta kustannusjahdista kehittämiseen ja tämä on erittäin hienoa arvoisa puhemies talousarviossa on monelta osin valmisteltu tulevaa sote ja ja hyvä niin mutta tiedustelisin ministeriltä minkälaisella kattavuudella on nyt varauduttu kattamaan valmistelu ja ylimenovaiheen kustannuksia ainakin uudenmaan näkökulmasta budjettiin varatut miljoonat vaikuttavat hieman vaatimattomilta ainakin verrattuna siihen millaisia kustannuksia uuteen soteen ja maakuntahallintoon siirtymisestä ja siihen valmistautumisesta on arvioitu pelkästään uudellamaalla jo

arvoisa puhemies jotta tämä hallituksen kunnianhimoinen kymmenen miljardin kestävyysvaje saadaan kurottua umpeen siinä on muutama todellakin tärkeä elementti joka kuuluu ministeri vehviläiselle ensinnäkin tämä sotedigi missä mennään tällä hetkellä sotedigin kanssa sillä nyt määrärahaa on annettu ensi vuodeksi aika merkittävästi onko siinä kaikki aikataulussa toinen kysymys oikeastaan kuuluisi tähän kuntien tehtävien karsintaan ja nyt sitten seuraavaksi tulee maakuntien tehtävien karsinta sielläkin oli miljardin tavoite ollaanko siinä nyt myös aikataulussa

väheksymättä lainkaan kuntataloutta ja varsinkaan maakuntauudistusta joka on valtavan tärkeä asia on kiinnitettävä huomiota siihen mikä kävikin tässä ilmi kun useampi edustaja halusi keskustella tullin asioista että vastaava ministeri ei olekaan täällä aitiossa nyt minä kolmannen kerran kolmantena vuonna peräkkäin muistaakseni tässä toivoisin että kun käsitellään valtiovarainministeriön pääluokkaa kaksikymmentäkahdeksan niin myös valtiovarainministeri olisi täällä vastaamassa niihin kysymyksiin jotka liittyvät tulliin ja verohallintoon koska nämä ovat äärimmäisen konkreettisia kysymyksiä merkitys varsinkin harmaan talouden torjunnassa ja aggressiivisen verosuunnittelun suitsimisessa on

keskeinen nyt puhutaan suuria ja juhlallisia sanoja yleisellä tasolla siitä kuinka kaikki vastustavat aggressiivista verosuunnittelua mutta sitten kun voitaisiin käytännössä puhua määrärahoista toimenpiteistä ja linjauksista juuri tässä yhteydessä niin ministeri loistaa poissaolollaan saisiko ensi vuodeksi tähän vielä kerran korjauksen

arvoisa puhemies tähän viime kauden valtionosuuskokonaisuuteen siis kuntien kannaltahan olennaisinta on valtionosuusprosentti joka määrittää kustannustenjaon kunta valtio suhteessa ja kaksituhattayksitoista se oli yksitoista prosenttia ja vuonna kaksituhattaviisitoista noin kaksikymmentäviisi pilkku viisi prosenttia eli siis kuntien rahoitusvastuuta kasvatettiin merkittävästi miksi valtionosuudet sitten nousivat viime vaalikaudella siihenhän vaikutti olennaisesti se että kunnille määrättiin uusia velvoitteita sekä veropolitiikan kompensoinnit kunnilla eli siis kuunnelkaa kuunnelkaa kuntien osuus kasvoi merkittävästi viime vaalikaudella jos valtionosuudet kasvavat se johtuu ennen kaikkea siitä että

herra puhemies haluan yhtyä edustaja harakan aikaisemmin fiksulla tavalla esiin nostamaan ongelmaan joka tässä budjettikeskustelussa on sisäministeriön pääluokan kohdalla me keskustelemme rikostorjunnasta muun muassa muun muassa harmaan talouden torjunnasta ja muusta poliisin tullin rajavartiolaitoksen ptr yhteistyöstä mutta yksi iso osa jää pois tullin veronkanto harmaan talouden torjunta tässä keskustelussa onneksi tullia ei ole kuitenkaan rajattu sen takia pois että vastuuministeri ei ole paikalla mutta mutta tässä keskustelussa jää kieltämättä harmaan talouden veronkierron vastaisen työn keskustelu hyvin hyvin ohuelle ei pelkästään resurssien näkökulmasta vaan myös sen kulman näkökulmasta jossa meillä puhutaan poliisin tullin ja rajavartiolaitoksen ja ja tullin vero osaston tekemästä tekemästä laajasta yhteistyöstä ja sen rahoittamisesta tässä keskustelussa uhka on se että sisäinen turvallisuus ja harmaa talous siivuttuu emme me siivuja kaipaa me kaipaamme lisää tehokkaampaa verovalvontaa

arvoisa herra puhemies kuntatalous on tärkeä asia ja kyllä ainakin omalta kohdaltani voin sanoa että kotikunnassani kouvolassa kiky sopimuksen merkitys on on ollut erittäin suuri kuntatalouden kannalta se on kiistatta tosiasia että se vaikuttaa siihen toki se on kiusallinen ollut niille ketkä ovat sen kohteeksi

on ollut merkittävällä tavalla parantava vaikutus ainakin kouvolassa tullin tilanne on on totta että täällä olisi toki syytä olla ministerin paikalla mutta kun tässä nyt kuitenkin siihen pääluokkaan kuuluu niin omaltakin osaltani tämä läpivalaisulaitteitten saaminen tullille tulisi mahdollistaa mahdollisimman pikana koska selvästi tarvetta tullilla niihin on ainakin tuolla vaalimaan tullilla rekkavalaisulaitteet ovat kovassa käytössä ja kun liikenne siellä vilkastuu niin kyllä niille olisi merkittävää ja

arvoisa puhemies on tärkeätä että valtionosuuskeskustelussa nyt ymmärtää mistä puhutaan

miljoonaa oli kaksituhattakaksitoista valtionosuuksien vaikutus peruspalvelun valtionosuuteen negatiivisesti seuraavana vuonna miljoonaa euroa sitten

yksi miljardia euroa vuonna kaksituhattaneljätoista ja euroa kaksituhattaviisitoista mutta kaksituhattakuusitoista se on yksi pilkku euroa kaksituhattaseitsemäntoista siis tänä vuonna yksi pilkku yhdeksän miljardia euroa negatiivisesti ensi vuonna kaksi pilkku yksi miljardia euroa ja kaksi pilkku kaksi miljardia euroa ovat valtionosuuksien leikkausten vaikutukset peruspalvelujen leikkaukset elikkä tämä hallitus lähes tuplaa leikkausten vaikutukset peruspalveluitten valtionosuuteen siitä mitä viime vaalikauden lopussa oli

arvoisa puhemies kunnilla ja valtiolla on paitsi euromääräistä velkaa myös mittavat määrät korjausvelkaa ja suomalaisissa kunnissa rehottavat kosteus ja homevaurio ongelmat joista kärsii jopa kolmesataatuhatta ihmistä lisäksi he ovat pääasiassa lapsia ja nuoria suomalaisissa kouluissa ja päiväkodeissa tilanne on sikäli aika kohtuuton

arvoisa herra puhemies todellakin tämä kuntien valtionosuuskeskustelu on aika hämmentävää sikäli kun ihan kiistattomasti luvut osoittavat mikä viime kauden tilanne oli ja se näkyi kunnissa hyvät ystävät se näkyi kunnissa ihan selkeästi en muista tarkalleen kuntamäärää kuinka moni kunta oli niin sanotusti kriisikunnan partaalla että olivat menossa selvitystilaan niitä oli liian paljon

tässä koko ajan budjettikeskustelun aikana te haluatte yksittäisillä pienillä yksityiskohdilla nollata hallituksen hyvät teot työllisyys paranee kuntatalous paranee ja tätä kautta saadaan uutta intensiteettiä investoinnit pyörivät tässä maassa paremmin kuin koskaan ja olemme euroopan kasvavin

kiitoksia arvoisa puhemies äsken puhuttiin jo seitsemän miljardin leikkauksista viime vaalikauden valtionosuuksiin se aika aika paljon meni pieleen haluan nyt todeta sen että

kuntien tehtyjen leikkauksien vaikutus oli vuonna

yksi pilkku kolme miljardia euroa

nyt vuonna kaksituhattakuusitoista se on yksi pilkku viisi miljardia euroa vuonna kaksituhattaseitsemäntoista se on lähes kaksi miljardia euroa kaksituhattakahdeksantoista lähes kaksi pilkku kaksi miljardia ja kaksituhattayhdeksäntoista yli kaksi pilkku kaksi miljardia euroa teidän hallituksenne aikana leikkaukset melkein tuplaantuvat siihen verrattuna mitä edellinen hallitus päätti

tämä on syytä teidän tunnustaa kun te olette hokeneet nyt kaksi vuotta sitä että edellinen hallitus leikkasi valtionosuuksia kyllä tämä hallitus leikkaa peruspalveluiden valtionosuuksia lähes lähes samalla tavalla ja nyt

todellakin tämä kunta valtiosuhde on hyvin hyvin monesta osasta koostuva ja sitä ei ehkä ihan noin voi lukea kuin edustaja rinne lukee absoluuttisilla euromäärillä edellisen hallituksen aikana valtionosuusprosenttia pudotettiin rajusti jolloin kunnat suhteellisesti menettivät ainakin neljäsosan valtionosuuksista siitä huolimatta kun kuntien menot kasvoivat uudistuksia aikaan että menot olisivat supistuneet minä en ole hallituksessa en puolusta hallitusta kuntien velka kasvoi teidän aikananne seitsemän miljardia euroa ottivatko ne turhaan sitä veroprosenttia nostettiin melkein kaikissa kunnissa nyt on katsottava eteenpäin ja valitettavasti tämä hallitus nyt ensimmäisen kerran ensi vuodelle leikkaa kuntien rahoitusta eli valtio kuntasuhde heikkenee ne kaksi vuotta jolloin perussuomalaiset olivat hallituksessa kunta valtiosuhde parani

kolme minuuttia

arvoisa puhemies minun kyllä täytyy sanoa että jos suomen kuntatalouden tila olisi aivan romahtanut niin silloin minä ymmärtäisin tämän keskustelun mutta kun sellaista ei ole niin nyt minusta tuntuu että tässä kyllä yritetään viritellä

jos tehtäviä lisätään silloin valtionosuuksia myös lisätään jos tehtäviä otetaan pois silloin valtionosuuksia myös otetaan samalla tavalla pois edelleen tämän hallituksen linjaus hallitusohjelmassa on että jos tulee verotulonmenetyksiä kunnille ne kompensoidaan täysimääräisesti edelleen on ilmeisesti niin olen ainakin olettanut että meillä kaikilla on edelleenkin semmoinen käsitys että valtion ja kuntien kustannustenjaon tarkistuksista pitää pitää kiinni ja se on tässä erittäin merkittävää nyt ensi vuotta ajatellen sen takia minusta tämä keskustelu tuntuu vähän kummalliselle jos ruvetaan katsomaan ihan tarkasti niin siellä on plussaa ja miinusta itse asiassa löysin sen paperin jossa näitä plussia ja ja miinuksia on mitä tulee kuntien

prosenttiyksikköä pienempi tällä tavalla kertovat minun paperini no sitten edustaja viljaselle totean sen että uudenmaan osalta ollaan katsottu myös hieman muitakin seikkoja kuin pelkästään sitä että se on yksittäinen maakunta uudellamaalla asuu yksi pilkku kuusi miljoonaa ihmistä ja on ihan selvä asia että uudenmaan onnistuminen sote maakuntauudistuksessa on ihan olennainen koko uudistuksen onnistumisen kannalta meillä on hyvä vuoropuhelu uudenmaan valmistelun kanssa ja näitä pystytään yhdessä katsomaan mitä edustaja sinuhe

korostan sitä että sotedigi yhtiön tehtävä on hakea kansallisia kehittämisratkaisuja jotta tämä yhteinen tietointegraatio voi todellisuudessa toimia tämän uudistuksen myötä se on äärimmäisen tärkeä kaikkien maakuntien kannalta siihen on yhdeksänkymmentä miljoonaa euroa pääomitettua rahaa ja se mahdollistaa ehkäpä jopa viidensadan viiva kuudensadan miljoonan euron investoinnit kaiken kaikkiaan osalta totean sen että kyllä ollaan aikataulussa siinä on kuntapuoli ja sitten siinä on tämä valtioon liittyvä digitalisaatio tuottavuuspuoli ja niistä ollaan tekemässä päätöksiä kuluvan talven aikana

arvoisa puhemies kiitän tästä mahdollisuudesta koska kuntajaostossa olemme todella ahkerasti käyneet tätä debattia siitä mitä oikeastaan tapahtuu minä vielä kiinnittäisin ministerin huomiota siihen että tätä keskusteluteemaa ei ole tuonut vaan nimenomaan keskusta joka lukee tuolta joka ainoassa keskustelussa samaa nuottia ja nyt me juuri todistimme tässä että teidän käsittelemänne luvut ovat vääriä meillä on uusimmat tiedot kuntaliitosta kysyttyinä miten on kuka oli oikeassa nyt faktan tarkistus on sitä lajia että myös ministeri te olette vastuussa kertomaan oliko näin että tällä hallituskaudella on valtionosuuksia leikattu juuri äsken kerroitte tuolla pöntössä ensimmäisessä puheenvuorossa että ei ole leikattu ja sitten täällä syytetään että tällä hallituskaudella ei ole leikattu mutta viime kaudella kyllä selvisi että viime kaudella leikattiin euromääräisesti vähemmän valtionosuuksia kuin koko tällä vuosikymmenellä on leikattu tämä hallitus leikkaa valtionosuuksista tällä vuosikymmenellä eniten ja kehtaa tulla tänne vielä kertomaan että ei täällä mitään ole tehty
arvoisa rouva puhemies edustaja harakka otti tullin asiat esille ja edustaja kiuru on myös puhunut paljon harmaasta taloudesta eli tässä on tämmöistä lentävää lintuvoimaa käytössä tullin asiat ja verotus ovat todellakin tärkeitä asioita ja niitä kannattaa ja pitää pitää esillä se että meillä jaoksessa nostettiin tämä postitullin yksi pilkku viisi miljoonaa esille hyvässä yhteisymmärryksessä oppositio hallitus puolueitten välillä se oli semmoinen täsmäkohde jolla saatiin yksi asia kuntoon ehkä tästä harmaan talouden ja tullin merkityksestä kertoo jotakin se että että jaoston rahoista yli viisikymmentä prosenttia meni tullin käyttöön sinne jäi vielä paljon parannettavaa niin kuin jaoston puheenjohtaja niikkokin on todennut esimerkiksi tämä junien läpivalaisuasia täytyy tulevina vuosina saada kuntoon mutta se on useamman miljoonan euron hanke

puhemies minulla on tässä nyt suoraan kuntien ja kuntayhtymien valtionavut valtiovarainministeriön laskelmasta vuonna kaksituhattaviisitoista laskennalliset valtionosuudet yhdeksän miljardia yhdeksänsataaviisikymmentäviisi miljoonaa euroa ja muut valtionavut hallinnonaloittain yksi pilkku yksi miljardia euroa yhteensä yksitoista miljardia seitsemänkymmentäviisi miljoonaa euroa vuonna kaksituhattaseitsemäntoista tänä vuonna yhteisluku on kymmenen miljardia ja tämän vaalikauden lopussa kaksituhattayhdeksäntoista ennen kuin sote vaikutukset on laskettu valtionosuuksien yhteenlaskettu summa on kymmenen miljardia kaksisataaneljäkymmentäyksi miljoonaa euroa elikkä te olette siis lähes kahdeksansataa miljoonaa euroa leikanneet valtionosuuksia tämän vaalikauden aikana jos tämä pitää paikkansa ja tämä on valtiovarainministeriön laskelma eli tosiasia on se että hallitus ja hallituspuolueet jotka väittävät että eivät leikkaa euroa kokonaisuudessaan valtionosuuksista tämän vaalikauden aikana ja syyttävät sitten että edellinen hallitus teki paljon isompia leikkauksia

arvoisa puhemies voidaan olla nyt luvuista vähän eri mieltäkin siitä mitä on tapahtunut viime vuosien aikana puhutaan viimeisen kuuden seitsemän vuoden ajasta mutta sellainen tulkinta että kun kiky sopimuksessa kuntien kustannukset vähenevät eli me tiedämme mistä ne vähenevät muun muassa sitten myöskin indeksileikkausten seurauksena ne niistä valtio vähentää valtionosuuksia niin näin ei voisi tapahtua se ei ole mikään leikkaus koska itse asiassa silloin jos valtio maksaisi nuo kustannukset sille maksulle valtiolla itse asiassa ei olisi perusteita kun perusteet valtionosuuksille poistuvat niillä kiky sopimuksen mukaisilla ratkaisuilla niin valtio valtio ei voi niihin tehtäviin lähettää rahaa perässä kunnille

puhemies olen täsmälleen samaa mieltä näistä perusteista mutta fakta on se että peruspalveluihin liittyen valtionosuudet vähenevät tällä kuvaamallani tavalla niin kuin äsken luettelin omia laskelmia siitä mitä tapahtuu

arvoisa puhemies tänään on selvinnyt että noin seitsemänkymmentä prosenttia kunnista on ottanut käyttöön subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaamisen näin ollen lapset ovat eriarvoisessa asemassa riippuen siitä missä kunnassa he asuvat täällä on aikaisemminkin nostettu esiin tämä kysymys ja ja olette ministeri luvannut seurata tilannetta lasten päivähoidossa ja ryhtyä toimenpiteisiin jos tarvetta on nyt tämän päivän selvitys antaa ymmärtää että päätöksenne on johtanut kaaokseen lapsiryhmät ovat kasvaneet ja vaihtuvuus on ollut suurta pyytäisin teiltä vastausta mitä aiotte nyt ryhtyä tekemään tilan parantamiseksi mutta tästä tullikeskustelusta tämä on äärimmäisen hyvä keskustelu ollut myös tarkastusvaliokunta on kuullut tullin uusista tarpeista tullihan torjuu hyvin tärkeällä tavalla harmaata taloutta mutta sen resurssit ovat olleet paljon niukemmat kuin millään muulla harmaata taloutta torjuvalla toimialalla nyt varsinkin kun nettikauppa lisääntyy niin se on yhä keskeisempää että he saavat nämä tietojärjestelmänsä
arvoisa puhemies haluan tuosta subjektiivisesta päivähoito oikeudesta puhua meillä hyvinkäällä valtuustossa viikko sitten sosiaalidemokraattien esityksestä sitä haluttiin meille kuntaan taas takaisin hyvä että kunnalla on itsemääräämisoikeus vaikka täällä arvosteltiin sitäkin että kuntia suojellaan heiltä itseltään meillä oli kuntavaaleissa tänä vuonna valitut valtuutetut jotka päättivät reippaalla enemmistöllä että emme palauta sitä se on toiminut meillä erittäin hyvin näin kuntalaiset tiesivät kuntavaalien perusteella ketkä ajavat mitäkin eli ei se aina niin ole että meidän täytyisi täältä määrätä tämä tämä minua häiritsee siinä kun edustaja kari muun muassa kysyi miksi rajoituslailla kuntia suojellaan heiltä itseltään vähän ristiriitaista toisessa asiassa haluta sitä ja toisessa asiassa ei mutta soten soten osalta kysyisin ministeriltä miksei pysytty hallitusohjelmassa eli ensin maakuntauudistus sen jälkeen rahoituspohja ja sitten pikkuhiljaa valinnanvapaus nyt kun nämä yritetään tehdä kaikki kerralla niin tuntuu että tämä ei ikinä pääse maaliin
arvoisa rouva puhemies edustaja meri tämä kanta on myös hallintovaliokunnan kanta hallintovaliokunnassa myös todettiin tämä nykyinen tilanne että kun luodaan sellaista lainsäädäntöä joka aiheuttaa ongelmia tai jättää aukkoja sitä aletaan paikata uudella lainsäädännöllä syntyy tilanne jossa jossa käytännössä kunnat sinänsä hyvää tarkoittaen omaa etuaan suojellen lähtevät rakentamaan mallia joka ei ole tasavallan etu eikä sitä kautta yhdenvertainen toimintatapa suomessa tosin se mahdollistuu nykylain puitteissa mutta hallitus itse lähti leipomaan uutta lainsäädäntöä jolla tämä porsaanreikä laista nyt tukitaan mutta se on osoitus huonosta lainvalmistelusta se ei ole osoitus siitä etteivätkö kunnat suojaisi itseään ja kuntalaisten itsemääräämisoikeutta joka itselleni ainakin on hyvinkin pyhä asia

arvoisa puheenjohtaja halusin vain tuoda tämän esille sen vuoksi että minusta tuntuu ristiriitaiselta ensin olla sitä mieltä että kunnat eivät saisi päättää subjektiivisesta päivähoito oikeudesta ja että sitä pitäisi täältä asti rajoittaa ja sitten toisaalta arvostella sitä että tehdään sote rajoituslaki pitäisi olla johdonmukaisesti sitä mieltä että kunnat saavat itse päättää tai sitten että kunnat eivät saa itse päättää arvostelin vain sitä että ei pitäisi aina ratsastaa niillä rattailla jotka siinä asiassa tuntuvat sopivilta vaan pitäisi miettiä itsensäkin kanssa sitä että olenko minä johdonmukainen siinä politiikassa jota minä teen ja

arvoisa puhemies ehkä tästä valtionosuusmiekkailusta on hyvä mennä hieman eteenpäin kun täällä moni on jo puuttunut tähän että vaikka meillä on sinänsä positiivinen vire kuntakentällä niin kyllähän me näemme sen pitkään jatkuneen kehityksen missä kuntien väliset erot ovat kasvaneet ja sehän näkyy esimerkiksi jo siinä miten eri kunnat ovat ottaneet käyttöön näitä maan hallituksen mahdollistamia säästöpäätöksiä asiakasmaksujen osalta tai esimerkiksi tämän subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaamisen osalta tämä totta kai johtaa sitten siihen että meillä alkavat olemaan palveluiden käyttäjät eriarvoisessa asemassa riippuen siitä missä kunnassa he asuvat

olisi kyllä hyvä että tätä kehityssuuntaa ministeri vähän avaisi tässä lopussa miten voidaan kuitenkin tasapainoisesti huolehtia tästä koko maan kehityksestä jottei tämä eriarvoisuus kasvaisi liiaksi

arvoisa puhemies mukavaa että kiinnitetään huomiota tähän koko maan kaikkien kuntien tilanteeseen se on tärkeä asia kun kuntatalouttakin katsoo ei voi katsoa tietenkään vain valtionosuuksia vaan siihen vaikuttaa tietysti moni muukin tekijä tehtävien määrä verotulot maksut tasausjärjestelmä aika moni muukin tekijä niin kuin alan harrastajat hyvin hyvin tietävät mutta kun tätä kokonaisuutta katsoo niin kyllä se johtopäätös

arvoisa rouva puhemies jatkan siitä mihin edustaja kaikkonen lopetitte ikäihmisistä valtionosuuksien leikkaaminen koskettaa väistämättä ikäihmisten hoitoa ja koskee niitä peruspalveluja vanhustenhoidosta säästetään koko ajan yksi keino miten säästöjä tehdään on se että hoitajamitoitusta on muutettu siten että että jopa kouluttamattomat ilman sosiaali ja terveydenhuollon koulutusta voivat osallistua vanhustenhoitoon minä näen tämän jollakin tavalla riskinä kokisin että jos sosiaali ja terveydenhuollon uudistukselta ja valinnanvapaudelta jotakin toivoo niin sitä että että valinnanvapaus toteutuu myös siinä että saa hyvää hoitoa ja palvelua tänäänkin sain puhelinsoiton jossa omaiset hädissään sanoivat että äiti on yli kahdeksankymmentä ja hoivapaikkaa ei löydy vaikka jalat eivät kanna millä tavalla me ratkaisemme tulevaisuudessa tämän tämän yhtälön että ihminen saa sen hoidon silloin kun sen aika on se on kyllä sotessa suuri kysymys toisaalta me haluamme säästöjä mutta kuitenkin meillä myös väestö ikääntyy että pidätte hyvän huolen siitä että myös jatkossa näitä hoivapaikkoja on riittämiin ja siellä on hyvä ja arvokas hoito arvoisa rouva puhemies
edustaja puhemies pekkariselle kilpailukykysopimuksesta se se on totta että ymmärrettävää on että sieltä haluttaisiin leikata pois mutta me tiedämme mikä piti leikata sieltä pois sen pelkän työajan pidennyksen elikkä sen kuuden minuutin takia on toteutumassa elikkä siihen on jäämässä gäppiä satakolmekymmentä miljoonaa tämä on se mitä kunnat ovat pystyneet tekemään koska eivät kunnat pystyneet irtisanomaan ensimmäinen ensimmäistä ihmisiä niin paljon että se työajan pidennys olisi sitä kautta tullut meneekö kaikki hyvin kunnilla tänä aamuna kuitenkin otsikko oli poukkoileva politiikka ja säästöt aiheuttaneet päiväkoteihin kaaosta toinen otsikko oli se että kunnat ovat pelastaneet peruskoulun lisäämällä omista muista tuotoistaan sinne peruskoulun puolelle rahaa siitä syystä että on säästöjä tullut nämä ovat ne realistiset otsikot yhä edelleen ja kuntatalouden valtuutetuilla siellä edessä
arvoisa puhemies minusta edustaja pekkarinen otti hyvin kantaa siihen että kyllä kustannusjaon tarkistuksesta pitää pitää kiinni ja niin mekin haluamme siitä pitää kiinni sen takia peräänkuulutamme myös sitä että jonka hallitus on nyt uutena käytäntönä ottanut tällä hallituskaudella käyttöön jossa ensin leikataan kuntien valtionosuuksia ja sitten katsotaan minkälaiset säästöt toteutuivat se ei ole kyllä periaatteena hyvä nyt minusta kun periaatteellista keskustelua käydään ensin pitäisi odottaa että nämä säästöt purevat ja sitten kustannusjaon tarkistuksessa katsoa miten tämä menee tämä käytäntö on nyt uusi ja on johtanut siihen että esimerkiksi kun vuosityöaikaa kikyn johdosta pidennettiin satayhdeksänkymmentä miljoonaa arvioitiin säästöiksi kuusikymmentä on tulossa kun subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaaminen tehtiin todettiin että säästötavoite on neljäkymmentäyksi miljoonaa mutta kymmenen on toteutumassa kun alueellisen erikoissairaanhoidon keskittämisellä tavoiteltiin sadanseitsemänkymmenenviiden miljoonan säästöjä nolla euroa on tällä hetkellä tulossa tällainen kustannusjako ei ole reilua tämä uuden periaatteen toteuttaminen ei ole reilua

puhemies tähän keskusteluun varapuhemiehen roolissa mutta kun nykyinen valtionosuusjärjestelmä taitaa olla siltä ajalta jolloin johdin sen valmistelua ja esittelin sen aikanaan vaikka siihen on tehty jonkun verran muutoksia perusrakenne on siltä ajalta niin tämän tarkkaan tuntien tästä lähtökohdasta minä vain muistutan että valtiolta kuntiin menevä valtionosuusvirta määräytyy sekä niiden tehtävien kautta mitkä ovat lakisääteisiä kunnille että myöskin niitten kustannusten kautta jotka syntyvät sitten niistä tehtävistä mitkä ovat lakisääteisiä tai sitten niitten erilaisten harkinnanvaraisten valtiolta kunnille menevien avustusten kautta viimeksi mainittuja ei juuri viime vuosien aikana enää budjetissa ole ollut ja kun kustannuspohjaisista eristä nimenomaan tämä lomaraharatkaisu kikyssä oli ratkaisu joka vähensi kuntien kuluja oli luonnollista se oikea perusta mikä näille kuluille syntyi että valtionosuusvirta kuntiin on sen mittainen se täytyy myöntää että ihan oikeitakin leikkauksia

kolmensadan miljoonan

mutta nyt minä puhun ihan aidosti faktoista siis luvuista jotka ovat valtiovarainministeriön lukuja laskennallinen valtionosuus vuonna kaksituhattakuusitoista on ollut yhdeksän pilkku yhdeksänsataaviisikymmentäviisi miljardia euroa ja kaksituhattaseitsemäntoista lähes neljäsataa miljoonaa euroa vähemmän yhdeksän miljardia kaksituhattakahdeksantoista se tulee olemaan yhdeksän pilkku kolmesataayhdeksänkymmentäyksi elikkä parisataa miljoonaa vähemmän ja kaksituhattayhdeksäntoista se on yhdeksän miljoonaa euroa ja tämä tarkoittaa käytännössä sitä että kuntien valtionosuus tällä ajanjaksolla tipahtaa lähes kahdeksansataa miljoonaa euroa koko tänä aikana ja täällä on selkeästi pääluokittain todettu mistä se tulee nämä leikkaukset tulevat stmn puolelta

okmn puolelta

elikkä kyllä se on tosiasia että valtionosuudet kunnille pienenevät tämän vaalikauden aikana ja kysyn ministeri vehviläiseltä nyt onko se kolmesataa miljoonaa euroa leikkausta

totta
rouva puhemies tässä vaiheessa on syytä kiittää hallinto ja turvallisuusjaoston jäseniä hyvästä yhteistyöstä tämän verotuksen ja tullinkin osalta kuten kaikkien muittenkin osalta meillä on ollut hyvin yksimielinen näkökulma moneen

siitä että tullin valvontateknologian kehittämisohjelma ja sen toteutuminen ovat tärkeitä valiokunnalle hyvin yksimielisiä ollaan siinä että voisi mikäli suinkin mahdollista lisätalousarviossa huomioida vielä tämän neljän miljoonan gäpin mikä tässä nyt on vajeen teknologian siinä mielessä uskon että ymmärretään se että kun kehitetään tullin teknologiavalvonta äärimmäisen hyväksi ja ajanmukaiseksi niin me saamme myös verotulojen kautta sen investoidun rahan takaisin sitten lopuksi vielä muistutan vaikkei tämä ole ole ministerin toimialuetta tästä savonlinnan valiokunta myös on kirjoittanut näin että valiokunta pitää tärkeänä että savonlinnan kaltainen tilanne otetaan jatkotyössä huomioon jottei näitä tyhjiä asuntoja tarvitse purkaa tällaisten muuttohommien jälkeen vaan otetaan hyötykäyttöön

arvoisa puhemies kuten tuossa edustaja rinne totesi viime vaalikaudella uudistettiin kuntien valtionosuusjärjestelmää merkittävällä tavalla se pitää pitää paikkansa se vain valitettavasti johti siihen että kunnat eriarvoistuivat talouden osalta aika tavalla ja ennen kaikkea maaseutukunnat kuntien taloudellinen asema heikkeni no selkeä erohan tässä kuntapolitiikassa on on tapahtunut väitetään mitä tahansa ensinnäkin kuntien tehtäviähän ei ole juurikaan lisätty ja se mihin edustaja rinne viittaa että tällä vaalikaudella valtionosuudet ovat vähentyneet pääasiassa johtuu siitä että kuntien tehtävät ovat vähentyneet eli pitää tietää mitä siellä lukujen taustalla taustalla kaiken kaikkiaan on sitten pitää myös muistaa se että nyt hallituksen veropolitiikassa kunnille koituneet menetykset on korvattu tällä vaalikaudella täysimääräisesti ne vähäiset uudet tehtävät mitä kuntakentälle on annettu on rahoitettu täysin valtion toimesta
nyt on aikaa enää muutamalle

ministeri vehviläiselle olen luvannut

arvoisa puhemies minä olen iloinen siitä että nyt keskustellaan oikeasti siitä isosta elefantista joka täällä lasikaupassa saattaa kääntyillä holtittomasti niin ettei omakaan edustaja aina tiedä miten sitä elefanttia pitää kiinni nyt on niin että ollaan saatu myönnettyä se että valtionosuuksia leikataan tällä hallituskaudella ja se on tietenkin suuri uutinen koska tämä asia on jo kolmatta kertaa käsittelyssä viime hallituskauden säästöt toteutuvat täysimääräisesti tämän hallituskauden pohjassa siinä mielessä ministeri on oikeassa että vanhoja häntiä periytyy totesitte että ne ovat häntiä mutta ne ovat vanhoja leikkauspäätöksiä jotka te uudistatte ja siltä osin se on selvää sitten toisaalta olette itse leikanneet valtionosuuksia enemmän kuin sdp esittää omassa vaihtoehtobudjetissaan ja sekin on kova arvovalinta ja nyt ollaan ensimmäistä kertaa sen edessä että kovin puhuttiin että näitä tehtäviä on vähennetty ja ne on täysimääräisesti korvattu niin nimenomaan äsken todistimme että näin ei ole tehtäviä ei ole täysimääräisesti korvattu ja tämähän on ollut se iso itku täällä opposition puolella

arvoisa rouva puhemies olen asti istunut hallintovaliokunnassa ja edustaja korhonen vielä pidemmän ajan ja molemmat muistamme sen edustaja korhosella on nyt parempaa seuraa täytyykin puhua ilmeisesti muille

kun viime kaudellakin tuskailimme ihan oikein niiden säästötoimenpiteiden johdosta jotka silloinen hallitus esimerkiksi kuntatalouteen teki mutta minun mielestäni ei ole reilua antaa kuvaa tämän hallituksen toimista niin että kunnat olisivat olleet jotenkin ylitsevuotavan avun äärellä valtio olisi valtionosuusjärjestelmän kautta kuntien tehtäviä ikään kuin ongelmitta minun mielestäni olisi reilua sanoa että kunnat ovat kantaneet tämän hallituksen aikana sen suurimman taakan hoitamalla omaa talouttaan tässä on ollut vähän tällainen piiskamalli joka hallituksella on nyt ollut tässä enemmän sääntö kuin poikkeus ja siitä muistuttaa myös suomen suurien kaupunkien yksimielinen kanta ja yksimielinen huoli nykymenosta

kuntien osuutta yhteisistä menoista kasvatettiin eli valtio vetäytyi kunnista pois ja se aiheutti juuri sen edellisissä puheenvuoroissani sanomani ongelman että kovin moni kunta oli kriisikunnan partaalla jos oikein muistan luvun saatan olla väärässä muistamani mukaan noin neljäkymmentä kuntaa oli kriisikunnan partaalla onneksi nyt on parantunut tilanne ja kaikki tiedämme sen ja toinen asia arvoisa rouva puhemies on se että kun valtio nyt on vähentänyt kuntien tehtäviä niin niin kuten mauri pekkarinen sanoi aivan oikein teillä on vieressänne paras asiantuntija edustaja antti rinne kysykää edustaja paaterolta hän on kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja hän varmaan selittää teille en viitsi huutaa joka puheenvuorossa siitä mutta joka tapauksessa kun tehtäviä on vähennetty se tarkoittaa automaattisesti sitä että valtionosuuskin vähenee ei siinä sen kummempaa ole ja kuntatalous on vahvistunut sen kautta että kun työllisyys paranee niin verotuloja virtaa kuntaan tästä on meille kaikille

arvoisa puhemies tässä edellä edustaja hoskonen todisti väkevästi sitä mistä tässä on nyt kysymys ja minä todellakin toistan sen että minä ymmärtäisin tämän keskustelun jos tänne tulisi koko ajan

tämän vuoden osalta kyllä kannattaa olla rehellinen että siellä tapahtuu tämmöistä näin se ei ole niin sanotusti ihan kasvoton mitä tulee viime vaalikauteen ja esimerkiksi siihen uudistukseen joka tapahtui tämän verotulojärjestelmän osalta niin pidän sitä erittäin huonona että kiinteistövero otettiin siitä pois ja nyt me olemme palauttamassa sitä hallintovaliokunnassa on esitys valtionosuusjärjestelmäksi vuodesta kaksituhattakaksikymmentä jossa puoliksi palautetaan tämä kiinteistövero tähän mukaan sitten totean täällä muutamaan asiaan vielä ensinnäkin edustaja juvonen otti vanhusten asiat esille totean että siinä on seitsemänkymmentäviisi miljoonaa euroa lisäystä valtionosuuksiin omais ja perhehoidon kehittämiseen mutta samalla kyllä haluan todeta

kun meistä moni muistaa minkälaista keskustelua olemme vuosien ajan käyneet sote uudistuksen tavoitteista niin ei se ensimmäinen tavoite ole se kolme miljardia euroa vaan se että me pystymme ihmisille turvaamaan sekä siellä sosiaalipuolella että myös siellä perusterveydenhuollon puolella hyvät ja asianmukaiset palvelut koko suomessa yhdenvertaiset palvelut minusta se on valtavan tärkeää se on nyt se pääasia no sitten tähän edustaja räsäsen kysymykseen myös sote uudistukseen liittyen ja samoin myös edustaja meri kysyi mitenkä tässä nyt mennään sitten eteenpäin se mitä tällä hetkellä tapahtuu ja miksi näitä rajoituslakeja tarvitaan johtuu siitä että meidän nykyinen lainsäädäntömme sisältää paljon aukkoja tässä myös itse kukin meistä voi katsoa peiliin että meidän lainsäädäntömme tällä hetkellä on tämmöinen minun maakunnassani sekä rääkkylä että tohmajärvi ulkoistivat jo aikaa sitten koko sotensa ja meillä on tällä hetkellä muutama kymmenen kuntaa joissa on tehty kokonaisulkoistus ja käsitin kyllä perjantaina niin kun kuuntelin keskustelua että tälle rajoituslaille on niin sanotusti tuki tältä eduskunnalta ja näin pitää ollakin mutta sitten minä haluan todeta sen että täällä on neljäkymmentä lakia sote maakuntauudistukseen jo käsittelyssä ja toistan sen että uudistus pitää saada aikaiseksi jos me emme saa

sosiaali ja terveyspalvelut ja tämä markkina jaetaan sillä tavalla että meillä on riskinä että meillä on kohta yksityinen pääsääntö ja julkinen on sivusääntö ja se ei minusta voi olla sillä tavalla meidän pitää löytää sellaiset raamit että tässä mennään hallitusti kaiken kaikkiaan eteenpäin se on ainakin minun vilpitön tavoitteeni tämän asian osalta ja tiedän sen että tämä on niin valtavan suuri uudistus että jokainen löytää sen oman kulmansa jota ruveta vastustamaan näin se isossa uudistuksessa on peruskoulu uudistus ei sitä olisi jos siinä olisi yksimielisyyttä ja konsensusta haettu sellaista ei olisi tässä maassa tehty ja nyt me kaikki varmasti olemme sitä mieltä että peruskoulu uudistus on yksi tämän viime vuosikymmenien tärkeimpiä asioita se että meillä on koulutettu ja lapset pääsevät kaikki kouluun ja on ilmainen ilmainen koulutie sama koskee yliopistollista korkeakouluverkkoa koko maassa meidän pitää uskaltaa tehdä uudistuksia tiedetään se että siellä voi olla korjattavaa mutta minä haluan uskoa siihen että tämä sali siihen pystyy että ensi keväänä viedään uudistus eteenpäin ja se pystyy tulemaan voimaan siten että kaksituhattakaksikymmentä tehtävänsiirrot toteutuvat omalta osaltani kiitän tästä rapsakkaasta keskustelusta

arvoisa rouva puhemies viime perjantai oli musta perjantai hallitus toi eduskuntaan hyvin ristiriitaisen esityksen alkoholilaista alkoholilain käsittelyprosessi on ollut hätäisyydessään ja epämääräisyydessään täysin käsittämätön hallitus ei ole antanut mitään arvoa alan asiantuntijoille eikä alan tutkijoille hallitus on sopinut linjaukset alkoholilaista hallitusneuvotteluissa ja sen pohjalta on valmisteltu alkoholilakiuudistus tämä vahvistettiin meille

useita kertoja valiokuntakäsittelyn aikana minkä seurauksena asiantuntijoiden kuuleminen oli vain pakollinen tapahtuma elinkeinoelämän ja panimoliiton edunvalvonta on mennyt ohi kansanterveyden ja alan asiantuntijoiden jälleen myös eri valiokuntien näkemykset jäivät täysin huomiotta kuten esimerkiksi hallintovaliokunnan huoli poliisien riittämättömyydestä sillä alkoholin käytön lisääntymisen myötä väkivalta levottomuus yleinen sekä liikenneturvattomuus tulevat kasvamaan tämän lisäksi hallintolaki ja perustuslakivaliokunnat kaikki yksimielisesti totesivat että etämyyntiin liittyvää epäselvyyttä tulee selkeyttää sosiaali ja terveysvaliokunnassa näitä ei haluttu huomioida mietinnössä vaan pikemminkin opposition edustajat hiljennettiin viemällä esitys väkisin valiokunnassa ilman perusteellista kuulemista ja käsittelyä eli voitaneen todeta että jälleen aivan uskomaton ja todella ristiriitainen eduskunnan käsittelyprosessi arvoisa rouva puhemies eduskunta on enemmistöpäätöksellä hyväksynyt hallituksen esityksen joka jätti useita epäselviä asioita ja puutteita lakiesitykseen esittelin viime perjantaina sosiaalidemokraattien vasemmistoliiton rkpn ja vihreiden yhteisen vastalauseen vastalauseessamme oli myös viisi lausumaa ensimmäinen liittyy äsken mainitsemaani

hallintovaliokunnan kantamaan huoleen eli esitämme eduskunta edellyttää että hallitus turvaa alkoholilain uudistuksesta aiheutuvat poliisin tullin ja pelastus ja ensihoidon tarvitsemat lisäresurssit valitettavasti lisärahoitusta ei ainakaan vielä ole luvassa ensi vuoden budjetissa arvoisa puhemies kuten totesin eduskunnan perustuslakivaliokunta lakivaliokunta ja talousvaliokunta ovat kaikki selkeästi ilmaisseet lausunnoissaan että etämyyntiin liittyvässä pykälässä ja perusteluissa on ristiriita

tavoittavan alkoholimainonnan rajoittamiseksi ja alkoholimainontasäännösten valvonnan tehostamiseksi tavoitteena tulee olla alkoholin mainonnan uudistus siten että lähtökohtana on kaikkien alkoholijuomien mainonnan rajoittaminen vain tuotetietojen antamiseen esitämme myös eduskunta edellyttää että hallitus valmistelee alkoholijuomien esilläpitoa päivittäistavarakauppojen myymälöissä koskevat säännökset erityisesti lasten ja nuorten alkoholin käytön ehkäisemiseksi ehkäisemiseksi seuraava lausuma liittyy harmaaseen talouteen harmaa talous jätettiin hyvin vähälle huomiolle sosiaali ja terveysvaliokunnan mietinnössä alkoholin anniskelutoimintaan

on kehitetty toimintamalli jossa liiketoimintaa harjoitetaan niin että veroja ja muita velvoitteita ole tarkoituskaan maksaa verohallinnon valvontahankkeessa vuosina kaksituhattaviisitoista viiva kaksituhattakuusitoista tarkastetuista kuudestasadastaviidestäkymmenestä ravintolasta peräti seitsemässäkymmenessä prosentissa havaittiin puutteita veronmaksussa tai kirjanpidossa

ja sen aiheuttaman pahoinvoinnin ja inhimillisen kärsimyksen vähentäminen ei kasvattaminen jos hyväksymme lakiesityksen hyväksymme alkoholin kokonaiskulutuksen nousun ja terveyshaittojen lisääntymisen perusteita tämän sallimiseksi ei ole tästä syystä kannatan esitystä tämän lakiesityksen hylkäämisestä arvoisa puhemies seuraavaksi esitän kaikkien muiden oppositiopuolueiden paitsi perussuomalaisten yhteisen näkemyksen alkoholilain käsittely eduskunnassa ja ja hallituksen toiminta sen yhteydessä ei ole ollut soveliasta eduskunnan arvovallalle hallituksen kovan kiireen takia alkoholilain mietintö tuotiin valiokunnasta täysistuntoon noin tunnin varoitusajalla lainsäädännöstä päättävillä kansanedustajilla ei ollut aikaa perehtyä mietintöön tai sen perusteluihin hallitus sivuutti valiokuntien tekemät parannusehdotukset lainsäädäntöön ajamalla läpi laadullisesti ala arvoista ja sisällöllisesti ristiriitaista lainsäädäntöä alkoholilaista antamassaan lausunnossa perustuslakivaliokunta totesi että alkoholin etämyynnin osalta lainsäädäntöä on korjattava jotta se täyttää lainsäädännöltä vaadittavan selkeyden kun hallitus ei itse kyennyt päättämään mitä se halusi säätää se pisti eduskunnan lyömään leiman etämyynnin osalta puutteelliseen lainsäädäntöön luvaten että hallitus jälkikäteen asettaa työryhmän selvittämään mikä on säädetyn lainsäädännön tarkka sisältö

ja häpeäksi koko kansanvallalle tarkoituksella tarkoituksella epäselväksi jätetty oikeustila nostaa esiin kysymyksen pyrkiikö hallitus vastoin julkilausumiaan tosiasiassa purkamaan alkon monopoliaseman hallitus on osoittanut syvää kunnioituksen puutetta suomessa ylintä lainsäädäntövaltaa käyttävää eduskuntaa ja kansanvallan periaatteita kohtaan tämän vuoksi esitämme että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta

arvoisa rouva puhemies vaikka tässä hallituksen esityksessä on hyviä puolia joiltakin osin niin kokonaisuus varsinkin eduskunnan äänestyspäätöksen jälkeen jää niin huonoksi ja ongelmalliseksi että tämän esityksen hylkääminen on kokonaisuudessaan tarpeen ja sen vuoksi myös itse

lisäksi kannatan myös edustaja kiljusen tekemää esitystä epäluottamuslauseesta mielestäni nämä kaikki ovat todellakin aiheellisia useammasta syystä ensinnäkin menettelytapa tämän lakiesityksen

tätä vietiin kiireellisenä esityksenä läpi vaikka meillä ei ole tiedossa mitään yhteiskunnallista tarvetta joka edellyttäisi että tämän lain on oltava voimassa vuoden alussa eduskunnalle ei annettu edes mahdollisuutta paneutua lukea läpi mietintöä kaksisataa sivuista mietintöä jonka ainakin seitsemäntoista aikaan kun istunto oli menossa ja puoli kahdeksalta alkoi käsittely kun olen nyt lukenut tämän esityksen viikonlopun aikana huolellisesti läpi niin huomaan että siellä on monta sellaista kohtaa jotka jäivät edelleenkin käsittelyssä täysin keskustelun ulkopuolelle uskon että näin on käynyt

mielestäni tämä menettelytapa ei ei ansaitse sitä että tämä esitys hyväksytään tässä toisessa käsittelyssä kyllä tämä täytyy pystyä aivan päivänvalon aikaan käsittelemään ja ja huolellisesti keskustelemaan koska on kysymys tulevaisuudesta on kysymys kansanterveydestä on kysymys myös myös kansantaloudesta

kyllä keskeinen pettymys tämän esityksen käsittelyssä on se että eduskunta päätyi siihen että päivittäistavarakaupoista ja kioskeista myydään jatkossa vahvempia alkoholituotteita keskustelun aikana monta kertaa nostettiin esiin se miksi tehdä hälyä tästä nolla pilkku kahdeksasta prosenttiyksiköstä ensinnäkin kyseessä seitsemäntoista prosenttia vahvemmat oluet tai tai juomasekoitukset ja toisaalta saman kysymyksen voi heittää toiseen suuntaan mikä ihmeen tarve vaikutti siihen panimoteollisuus lobbasi meitä kansanedustajia välillä hyvin aggressiivisestikin samoin kuin kaupan liitto että täytyy saada tuo nolla pilkku kahdeksan prosenttiyksikköä ylöspäin siihen ei ollut mitään kansanterveydellisiä tai kansalaisten hyvinvointiin liittyviä syitä vaan oli puhtaasti elinkeinopoliittinen kilpailutilanne me tiedämme että tämän seurauksena alkon tuotosta tulee siirtymään noin sata miljoonaa euroa päivittäistavarakauppaan ja ja tämä tämä ollut keskeinen syy syy tämän tämän muutoksen läpi viemiseen täällä puhuttiin keskustelun aikana myös mahdollisista myönteisistä työllisyysvaikutuksista kiinnitän huomiota siihen että valiokunnan mietinnössä kuvataan se miten oecd on vuonna kaksituhattaviisitoista julkaistussa raportissa arvioinut että alkoholin vaikutus työpaikoilla tuotannon menetyksinä on noin yksi prosenttia bruttokansantuotteesta ja kun suomen bruttokansantuote on kaksisataaneljä miljardia euroa niin yksi prosentti merkitsee suomessa noin kahden miljardin euron vuotuista tuotannon menetystä siis tällä hetkellä eli kyse on suuresta taloudellisesta kysymyksestä kun hallituksen esityksen mukaan alkoholin aiheuttamat välilliset kustannukset olisivat yksityiskohtaisemman arvion perusteella vähintään noin miljardi euroa vuodessa niin muutamankin prosentin lisäys näihin alkoholin aiheuttamiin menetyksiin merkitsee useiden kymmenien miljoonien eurojen tuotannon menetyksiä tällaiset kustannukset ollaan valmiita ottamaan vastaan tämän esityksen myötä

arvoisa puhemies merkittävä sekä sisällöllinen että menettelyllinen ongelma liittyy tähän puuttuvaan kadonneeseen etämyyntipykälään siinä vaiheessa kun alkoholilakiesitys lähetettiin lausuntokierrokselle pykälä oli vielä tuossa luonnoksessa ja lausunnonantajat antoivat lausuntonsa sen pohjalta lähetekeskustelun aikana tästä etämyynnin kiellosta ei ainakaan minun kuulemanani puhuttu sanaakaan vasta viikkoa ennen valiokunnan mietinnön valmistumista asia nousi valiokunnassa keskusteluun sallittu käydä läpi edes valiokunnassa puhumattakaan sitten täällä istuntosalissa siinä on kuitenkin kysymys jopa alkon monopolin säilymisestä ja kansanterveyslähtöisen alkoholipolitiikan tulevaisuudesta arvoisa puhemies tässä on todellakin monia monia perusteita hylätä tämä esitys ja mielestäni tässä on erittäin vahvat perusteet myös

eduskunnan osoittaa epäluottamusta hallitukselle sekä tämän menettelyn että sisällön vuoksi

arvoisa rouva puhemies

panimoteollisuus ovat lobanneet kovasti niin juuri vielä tarkastin tuossa sähköpostini ja totesin että miten minulle ei ole tullut kuin tänään joulukortti kaupan liitolta en tiedä olenko ohittanut sitten postin toisaalta siinä voi olla se viesti että ehkä ajatellaan että olen toivoton tapaus tai sitten voi olla se viesti että tuota ei kannata lobata että se tekee varmasti oman päätöksensä ja olen kyllä ohittanutkin tapasin ainoastaan alkon edustusta liittyen tähän lakiin elikkä olen entinen alkon hallintoneuvoston jäsen ja ja sitä kautta toki sitten tapaan mielelläni mielelläni myös alkon ihmisiä arvoisa puhemies kyllä etämyynnistä keskusteltiin valiokunnassa muistan että silloin kun ja meillä oli ismo tuominen esittelemässä etämyynnistä puhuttiin ja ainakin itse vielä siinä siinä kokouksen päättyessä vahvistin ja kysyin onko todellakin näin että etämyynnissä on on aukkoja me emme tiedä mitä se tulee tarkoittamaan ja kyllä hän sen näin antoi ymmärtää että siellä on se on kyllä arvosteltavaa että ei tämä ole mennyt ihan niin kuin strömsössä eikä kaikkien hyvien pelisääntöjen mukaisesti toisaalta tässä päätöksenteossa sen havaitsee jo tuolla kuntakentällä että päätöksiä tehdään väsyttämällä eli viivyttämällä elikkä me istumme täällä yökaudet silmät ristissä tai sitten nopeasti nuijien eli ei ehditä ei ehditä sitten keskittyä ja paneutua näihin asioihin tässä ehkä on molemmat pelimerkit menossa on se todellakin niin että emmehän me ehtineet mietintöä lukea tai jotka ette sitä valiokunnassa käsitelleet itse toki olin siellä niin että tiesin mikä sen lain sisältö on ja olen sitten aina pitänyt myös ryhmän ajan tasalla arvoisa puhemies alkoholi on sellainen asia että se herättää tunteita suomessa puolet kansasta vastustaa puolet kansasta kannattaa samoin se demokratia näyttäytyy täällä eduskunnassa mitä meillä olisi ilman alkoa meiltä puuttuisi valtava määrä verorahoja jos ihmiset eivät käyttäisi alkoholia ostaisi olutta tai käyttäisi viiniä jokainen valitsee sen tavan miten alkoholia käytetään se lähtee meistä itsestämme ja minä itse ajattelen näin että me olemme eussa me olemme avoimia ja pikkuhiljaa meillä tulisi olla myös kykyä itse päättää siitä mitä me juomme ja milloin me juomme ja lähteä kasvattamaan meidän yhteiskuntaamme sillä tavalla että me opetamme meidän lapsiamme ja nuoriamme käyttämään sitä alkoholia oikein pitämällä sitä raittiuskasvatusta ainakaan itse en väsy siihen minä olen saanut kyselyjä että kun se juvonen on sellainen sosiaalitantta mutta kannatti tätä viittä pilkku viittä miksi näin se johtuu siitä että minä ajattelen myös laajasti näitä asioita meillä on vastuuta meillä on velvollisuutta me voimme jokainen omilla toimillamme edesauttaa sitä että me viemme kehitystä eteenpäin mutta myös kasvatamme ihmisiä siinä rinnalla ja on nuorten kasvattaminen ja se että ihan pienestä pitäen ja kun he tulevat teini ikään ja sitten muuttavat omilleen ymmärtävät sen mitä alkoholi on ja mitä tarkoittaa se alkoholin käyttö emme me me voi olla veljiemme vartijoita jokainen käyttää sen mitä käyttää mutta sitten kun on sairaus päällä tulee sairauspoissaoloja tulee terveyshaittoja toki on vastuuta jos me päätämme täällä alkoholilaista me olemme myös vastuussa siitä että me tarjoamme apua me tarjoamme terveyspalveluja me tarjoamme resursseja sinne

en saanut valitettavasti kannatusta elikkä lausumat raukesivat mutta nyt täällä onneksi saan esittää lausumat kiinnitin välittömästi huomiota siihen että että etämyyntiin liittyvät selvennykset on ehdottomasti saatava aikaan ja välittömästi ei se riitä että sanotaan että mahdollisimman pian tai että käynnistetään selvitystyö yksi lausuma kuuluu näin eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy selventämään etämyyntiä koskevat säännökset välittömästi

voidaanko etämyynti kieltää ilman että rikotaan eu lainsäädäntöä minä ymmärrän sen että on olemassa tapaus visnapuu jossa itse asiassa ei ehkä käsitelläkään etämyyntiä vaan sitä mitä mitä lupia henkilö jätti hakematta mitä siellä oikeastaan tapahtui mutta kuitenkin pitää saada selvyys siihen onko etämyynti sallittua vai ei se on on eussa sallittua me olemme eussa mutta hallitus istukoon iltukoulussa miettiköön ja ratkaiskoon tämän asian tämä lausumani on minun mielestäni painava ja lausumilla on merkitystä toinen lausuma liittyy sitten näihin ikäviin puoliin mitä alkoholi tuo tullessaan me emme voi sille mitään että rattijuoppoja on edelleen liikenteessä vaikka me tekisimme mitä täällä rattijuoppoja on liikenteessä vaikka alkoholiprosentti nousee tai se laskee aina on niitä jotka eivät tunnista sitä vastuuta juodessaan meillä vuoden kaksituhattaviisitoista kautemme päättyi siihen että kansalaisaloite rattijuopumustuomioiden koventamisesta sai tilaa ja tuli ja eduskunnan käsittelyyn ja se oli hieno kansalaisaloite haluan lähettää terveisiä aloitteen tekijöille ja kaikille allekirjoittaneille silloin lakivaliokunta istui sitkeästi pitkään ja me mietimme todella paljon mitä me voimme tehdä me esitimme viittä erilaista lausumaa joiden tarkoitus on ollut ennalta ehkäistä rattijuopumuksia mutta silti niitä tapahtuu edelleen liikenneturvan mukaan se on yleensä nuori henkilö nuori ihminen joka sortuu tähän rattijuopumukseen vuonna kaksituhattakuusitoista tilastojen mukaan oli seitsemäntoistatuhattaneljäsataa rattijuopumustapausta se on paljon mikä niitä ehkäisee sitten liikenneturvan mukaan kiinnijäämisriski ja rangaistus nämä ovat kaksi asiaa jotka jotka lisäävät sitä että ihminen ehkä miettisi kun tarpeeksi kovasti rangaistaan niin se ehkä tuntuu jossakin

ja liikennevirrassa on pysynyt samana joka seitsemännessä aivan oikein edustaja kari siellä sanoitte valvonta eli kiinnijäämisriskin kasvaminen kun tiedät että siellä on poliisi joka puhalluttaa ei peltipoliisi ei todellakaan puhalluta vaan ihminen tässäkin tulee se että ihminen on kaikkein tärkein siellä liikenteessä ihminen on kaikkein tärkein siellä sairaalassa hoitamassa ihminen ihmiselle vastaanottamassa näen erittäin tärkeänä että meidän maailmamme ei ole valmis vaan me tarvitsemme ehdottomasti myös toimenpideohjelman toinen lausuma kuuluu eduskunta edellyttää että hallitus laatii rattijuopumuksen ennalta ehkäisemiseksi toimenpideohjelman joka jalkautetaan valtakunnallisesti nyt minä haluaisin katsoa nuoriin minä lähtisin viemään tätä koulut järjestötoiminta opistot nuorien kautta meitä vanhempiakin pitää ravistella että annamme myös omalla käyttäytymisellämme mallin niille nuorille mutta myös puhumme ja kerromme että alkoholi on on asia mitä me käytämme mikä on hyvä asia tietyissä tilanteissa mutta huono asia silloin kun se uhkaa henkeä tai toisen henkeä

sekään ongelma ei poistu sillä että että me mietimme mikä on se prosentti siellä kaupassa vaan sillä että me ihmiset tiedostamme sen mitä siitä seuraa jos juo alkoholia koko elämänsä mitkä ovat ne riskiryhmät mitkä ovat sairaudet mitkä ovat syövät kaikki nämä asiat pitää pitää tuoda tavallaan valmiiksi avattuina ihmisille eteen että tämä siitä seuraa mitä ne aiheuttavat

täällä eduskunnassa kun sanotaan että on demokratia saa päättää meillä oli viime kaudella tasa arvoinen avioliittolaki te kaikki muistatte että täällä seisoo musta lammas joka äänesti äänesti ryhmäkuria vastaan silloin meitä perussuomalaisia siitä siitä mollattiin että teillä on ryhmäkuri ja te ette saa äänestää niin kuin te haluatte no nyt meille on annettu omantunnonvapaus niin kuin teille kaikille muillekin on vain yksi ääni minkä sinä annat niin vaaleissa kuin täälläkin nyt kun on äänestänyt niin minä olen kyllä hämmästynyt siitä mitä minulle on sanottu käytävillä ja ne ovat olleet minun kollegojani täältä minulle on sanottu että sinäkin fiksu ihminen menet äänestämään noin sitten minulle on sanottu että sinä kannat vastuun ja vanhuksilta rahat minä en ikinä sanoisi kenellekään omalle kollegalleni jostakin hänen tekemästään äänestyspäätöksestä näin vaan näkisin näin että meillä kaikilla on oikeus äänestää meillä jokaisella on oikeus äänestää sillä tavalla kuin me näemme ja koemme meillä on varmasti sen verran kokemusta näistä asioista eli kunnioitetaan toinen toistemme päätöksiä ja äänestystuloksia koska se on erittäin tärkeää koska se on demokratiaa sen takia me olemme täällä mutta pidämme myös suomalaisesta huolta

sosiaali ja terveyspolitiikkaan kuuluu alkoholipolitiikan varsinainen tarkoitus hengeltään siten että sen tarkoitus on vähentää alkoholin aiheuttamia haittoja ja ongelmia tämä on siis lähtökohta meillä kaikessa lainsäädännössä sosiaali ja terveyspolitiikassa niitä haittoja pitäisi vähentää käyttäjien osalta heidän läheistensä osalta ja yhteiskunnan osalta ja tämän johdosta myös teemme täällä erilaisia päätöksiä emme pelkästään alkoholilain suhteen vaan monen muun lain suhteen me yritämme vähentää inhimillistä kärsimystä ja sen tähden erilaisia lakeja tehdään hyvin usein asiantuntijakuulemisten pohjalta ja niiden kustannusten ja haittavaikutusten pohjalta ennen kaikkea eikä sen pohjalta mitä halutaan esimerkiksi esittää muille ihmisille tullaksemme vastaan jossain vaatimuksessa alkoholilain uudistus vietiin läpi poliittisena päätöksenä asiantuntijat valiokunnat ja viranomaisten huolenaiheet jätettiin huomiotta poliittinen päätöksenteko itse asiassa eteni siten että hallituspuolueet perussuomalaiset mukaan lukien silloin kun tätä valmisteltiin kävivät huutokauppaa alkoholilain sisällöstä omissa ryhmäkokouksissaan ja se huutokauppa eteni siten että meilläkin pöydällä oli vaihtoehdot neljä pilkku seitsemän prosenttia ja kahdeksan pilkku viisi

niistä ensin käytiin kauppaa ja äänesteltiin sitten me kävimme kauppaa myös tästä viinin mahdollisesta kauppaan myyntiin tulosta ja meidän ryhmässämme se meni niin minun näkökulmani mukaan voitettiin se että me perussuomalaiset emme lähteneet ajamaan viinejä kauppoihin tätähän kokoomus voimakkaasti ajoi jos muistatte reilu vuosi sitten huutokauppa on minun mielestäni sinänsä vertauskuva siitä miten nämä todellisuudessa käytiin läpi täällä ei ennen sitä keskusteltu juurikaan missään oikeasti niistä haitoista mitä tämä tulee aiheuttamaan vaan tällä haluttiin vain yksistään ja selkeästi hakea suosiota hallituksen huonolle politiikalle vastapainoa tämä on se minun näkökulmani miksi tätä vietiin eteenpäin ja surullista tässä päätöksentekoprosessissa on se että hallituksen silloinen perhe ja peruspalveluministeri rehula voimakkaasti vastusti sitä että tulee kauppoihin vahvoja oluita saati viinejä ja hän kamppailikin urheasti noin vuoden verran tätä vastaan mutta huomasi hävinneensä pelin koska kokoomus ja perussuomalaiset eivät antaneet periksi lainkaan siinä etteikö niitä vahvoja tuomaan kauppaan en kuitenkaan ymmärrä sitä että jos jollakin on periaatteita omassa poliittisessa päätöksenteossa tai viisaus jonka on jostain aikaisemmin ammentanut niin miksi se pitää myydä pois muutamasta rokkalautasesta tai muutamasta suosionosoituksesta koska esimerkiksi silloinen peruspalveluministeri rehula kuitenkin hyvin perustellusti vastusti asiaa mutta kuitenkin äänesti tämän prosenttirajan korotuksen puolesta täällä perjantaina eli sinänsä poliittinen päätöksenteko on kyllä aikamoista lehmänkauppaa en tiedä mitä siellä tapahtui kun keskustassa eivät loppujen lopuksi pitäneetkään ne niin sanotut omantunnonvapaudet tämän äänestyksen osalta me näimme itse kukin että sitä neuvottelua käytiin täällä perjantaina vielä tiukasti koska pelättiin että tämä esitys kaatuu ja sen johdostahan istunto keskeyttiin jotta hallituspuolueet pystyvät käymään ne neuvottelut kaikki oli sekaisin kukaan ei tiennyt mitä pitää äänestää ja milloin no se sekaisuus ehkä johtui edellisen illan keskusteluista ja ja niistä pikkujouluista joissa oli semmoinen ilmapiiri että ei pelkästään nyt meidän keskustelujemme johdosta vaan siinähän päihtyi ihan pelkästään istumalla jonkun vieressä eli sinänsä oli kyllä niin ironinen tämä koko prosessi ja tämä tilanne mikä oli torstain ja perjantain välisenä aikana edustajat päissään päättivät uudesta alkoholilaista ja äänestivät toinen enemmän ja toinen vähemmän päissään ja tämä on minun mielestäni surullista että me emme tämän vertaa osaa erottaa tätä todellista vaikutusta alkoholilain suhteen ja sitten kehdataan

vaikka viinejä kaupassa uskokoon ken tahtoo arvoisa puhemies jotain hyvää tässä nyt kuitenkin on se että se viinipullo jäi sinne alkon hyllylle nimittäin toimitusjohtaja kahdeskymmeneskolmas toista kaksituhattakuusitoista sanoi että mikäli viini tulisi kauppaan myytäväksi niin kolmestasadastaviidestäkymmenestä alkoholimyymälästä jäisi jäljelle noin viisikymmentä korkeintaan seitsemänkymmentäviisi se olisi romahduttanut täysin alkoholin myynnistä tulevat verotulot valtiolle alkon kautta kyllähän tämä nytkin romahduttaa sen sadan miljoonan verran kun vahvat oluet ja tulevat joka hyllylle myyntiin mutta onneksi nytten edes tämän verran löytyi ymmärrystä en tiedä oliko tällä mitään merkitystä että perussuomalaiset omassa ryhmässään eivät sitä hyväksyneet kokoomus olisi todennäköisesti vienyt sen silloin läpi kun kaksi kolmesta olisi ollut sen kannalla tässä vaiheessa täytyy muistaa esittää oma lausumaehdotus me kävimme keskustelua viime viikolla siitä että tämä lainsäädäntö myös mahdollistaa kuusitoista vuotta täyttäneiden henkilöiden osallistua alkoholin anniskeluun ja sen myyntiin itse olen huolissani siitä että jos kuusitoista vuotta täyttänyt henkilö tulevaisuudessa tulee menemään kesätöihin tai johonkin muuhun työsuhteeseen vaikka missä tulevaisuudessa saa myydä ei pelkästään keskiolutta lonkeroa siideriä vaan ja mitä niitä väkeviä viinoja muitakin löytyy niin jokaisesta käytännössä se paikallinen juottolaitos tännekö me haluamme meidän tyttäremme töihin minä en ainakaan halua me puhuimme viime viikolla me too kampanjasta täällä voimakkaasti ja samanaikaisesti tehdään lainsäädäntöä jossa me sallimme meidän lapsemme joutuvan mahdollisesti seksuaalisen häirinnän kohteeksi mahdollistaen heidän päästä päästä töihin tällaisiin paikkoihin missä kuitenkin henkilöt ovat ja pyytävät sitten palveluita henkilökunnalta oma lausumaehdotukseni tulee menemään näin eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy välittömiin toimenpiteisiin että lainsäädäntöä tarkistetaan siten että kahdeksaatoista vuotta nuorempi kuusitoista vuotta täyttänyt henkilö saa anniskella alkoholijuomia vastaavan hoitajan tai muun tehtävään nimetyn henkilön valvonnan alaisena vain kello kahteenkymmeneenkahteen asti lisäksi hänellä on oltava majoitus ravitsemusalaan liittyvä ammatillinen koulutus tai hänen tulee opiskella mainitussa koulutuksessa vaikka meillä on lainsäädännössä työaikaraja alaikäisille henkilöille se kuitenkin mahdollistaa käytännössä työskennellä vähintään asti tällä kuitenkin pystyttäisiin antamaan semmoinen lainsäädännöllinen viesti siitä että ei ole suotavaa että lapset ovat anniskelemassa alkoholia jota he eivät saa itse lain mukaan edes ostaa ja juoda aikuisille puolen yön maissa minä toivoisin myötämielistä suhtautumista tähän niin että kirjattaisiin tämmöinen ponsi eduskunnalle siitä että suhteen sen lisäksi varmasti on johdonmukaista kannattaa täällä oli monia esityksiä edustaja tanus esitti esityksen hylkäämistä jota tietenkin myös kannatan osaltani kiljusella oli myös esitys täällä jota kannatan sitten edustaja juvosella oli esitys ja oliko täällä vielä muita esityksiä kaikki esitykset tähän mennessä ovat hyvin kannatettavia mutta arvoisa puhemies ei mennä sekaisin alkoholista eikä siitä aiheutuvasta vaikutuksesta vaan tehdään edelleen lainsäädäntöä jossa me tarkastelemme tämän alkoholilain vaikutuksia toivon mukaan tiistaina vielä keskusta osaltaan keskustelee siitä millainen se omantunnon vapaus tulee olemaan lopullisessa äänestyksessä kiitos

arvoisa puhemies heti alkuun minun täytyy nyt kyllä edustaja niikolle sanoa että ei täällä salissa varmaan kuitenkaan päihtyneenä päihtyneenä oltu ihan vain sen takia ettei kuulijoille nyt jäänyt semmoinen vaikutelma itse en ainakaan ole nauttinut täällä eduskunnassa pisaraakaan mitään muuta kuin limonadia ja kahvia tuolla kahviossa jotta pitkät päivät jaksaa olla täällä mutta asiaan ensinnäkin ilmoitan että kannatan edustaja niikon lausumaa tuosta ikärajasta minusta se olisi asianmukaista että nuorten kohdalta nuorten kohdalta

tämä jos ollaan koulutuksellisissa tilanteissa ja varmasti sen jälkeen ei tarvitse alle kahdeksantoista vuotiaan olla enää tämmöisessä tehtävässä olisin kannattanut näitä edustaja juvosen erinomaisia lausumia lausumia joita edustaja niikkokin tuossa ilmoitti sdpn

muistaakseni ensimmäisessä puheenvuorossa oli tämä epäluottamuslause tästä valmistelusta me keskustelimme perussuomalaisten ryhmässä tästä ja meillä jäi kyllä hyvinkin epämiellyttävä tunne siitä kun itsekin perustuslakivaliokunnan jäsen olen mistä syystä se etämyyntikielto jätettiin niin epäselväksi se olisi meidän mielestämme pitänyt ehdottomasti säätää kuten perustuslakivaliokunta totesi mutta tuo epäluottamuslauseen teksti vaikutti meistä siltä että aivan kuin me emme olisi varsinkaan sitä alkua ymmärtäneet mistä me olemme täällä viime perjantaina äänestäneet kyllä meidän ryhmämme ainakin ymmärsi mistä me äänestimme toki se oli kohtuutonta että tämä mietintö tuli niin nopeasti mutta tämä aihehan on keskusteluttanut jo vuosia niin että kyllä me nämä prosentit varsinkin ymmärsimme erittäin hyvin jokainen varmaan meistä täällä olisi kohtuutonta esittää epäluottamusta hallitukselle siitä että ihan kuin me emme olisi tienneet mitä me päätimme tämä oli se keskeinen syy miksi meillä ei ainakaan koko ryhmä ole voinut kannattaa tätä koska tuntuisi vähän epä älylliseltä ensin äänestää ja olla vahvasti jotakin mieltä ja sitten parin päivän päästä ilmoittaa että annan epäluottamuslauseen kun oli niin sekava teksti että en tiennyt mistä päätin toivottavasti ne jotka nyt epäluottamuslauseen tekevät ymmärsivät perjantaina mistä päättivät minusta tässä oli hyvä tuo edustaja juvosen ajatus siitä että tässä voi olla molempia pelimerkkejä liikkeellä ovat nämä kiirehtijät ja sitten ovat myös tämän tämän asian viivyttäjät se on tietysti varmaan niin että jokaisella voi olla tästä erilaisia näkemyksiä ja erilaisia pelkoja

itse olen ajatellut sitä maltillista prosenttien korotusta jo pitkään tätä kysyttiin muun muassa eduskuntavaaleissa eduskuntavaalikoneessa ja ja siellä jo ilmoitin että suhtaudun tähän liberaalimmin ja olen valmis uskomaan ja luottamaan suomalaisiin ja vapauttamaan tätä ja menemään eteenpäin tässä elämässä en ole koskaan ollut semmoinen että uskon ihmisten holhoukseen vaan uskon enemmän juuri siihen mistä edustaja juvonenkin puhui siihen valistukseen kasvatukseen jotenkin aina tuntuu että se kielletty ja piiloteltu hedelmä on vielä jotenkin kiinnostavampaa keskustelin viikonloppuna tästä asiasta useammankin ihmisen kanssa ja eräs itse asiassa sanoi minulle tosi hyvin että mitä se hyödyttäisi jos ei sitä nostettaisi kun ostaa vain vähän enemmän sitä kolmosolutta niin kyllä siitä samanlaisen humalan saa aikaiseksi minusta se oli aika hyvä esimerkki hän oli sitä mieltä että ihan todella hyvä päätös katsoin myöskin oliko perjantai vai lauantai iltana tvstä oli pienpanimoliiton puheenjohtaja ja hän kertoi että kaksikymmentä vuotta on odotettu tätä päätöstä että pienpanimot myydä tuotteitaan hän sanoi keskustelleensa vuosien saatossa ministeriöiden virkamiesten kanssa jotka olivat sanoneet että ei tämä koskaan tule ja hän oli tosi tosi iloinen sieltä pienpanimoiden kannalta tässä on monta monta erillistä asiaa itse en en jotenkin ymmärrä sitä ajatusmallia että jos jos kaupassa on enemmän valikoimaa niin ihmiset heti niin kuin hurahtaisivat alkoholisteiksi ja ja en oikein ole tykännyt siitäkään keskustelutyylistä että ihmiset pelotellaan vaikkakin asiantuntijat antavat epäileväisiä lausuntoja enkä minä niitä kyseenalaista ei minulla ole siihen kompetenssia mutta silti mietin että että hetikö tuossa tammikuussa sata sitten suurin piirtein menehtyy tämmöisiäkin puheenvuoroja on käytetty ja on todettu että tämä on surullinen ja järkyttävä päivä no en en nyt ihan sitä pysty pysty allekirjoittamaan en tiedä miksi miksi tästä on tehty niinkin suuri asia suurin osa ihmisistä käyttää ihan normaalisti alkoholia jotenkin minusta se vanha sanonta miksi jeppe juo on se oleellinen asia en en oikein ymmärrä sitä että ihmisiä holhoamalla me saisimme jotenkin parempaa lopputulosta

edustaja gustafsson malttaa odottaa pyytää vaikka vastauspuheenvuoron hänellä tuntuu olevan asiaa hän on selkeästi eri mieltä kuin minä ja siksi kehotan malttamaan kuuntelemaan myös muita hyvä loistavaa loistavaa mutta kannatin tosiaan edustaja niikon ja edustaja juvosen lausumia minusta me olemme tehneet ihan uudistuksellista ja edistyksellistä lainsäädäntöä ja ja toivon että tätä etämyyntisäädöstä valmistellaan pikaisesti ja välittömästi niin kuin edustaja juvonen sanoi tämä on tämä on kyllä tämän lainsäädännön heikko kohta mutta muuten olen kyllä tähän ihan tyytyväinen

puhemies jäin nyt hämmästelemään edustaja meren puheenvuoroa kun te puhuitte asiantuntijoiden ja sosiaali ja terveysministeriön virkamiesten virkavastuulla tekemästä arviosta että tämä lainsäädännön muutos aiheuttaa lisää noin sataviisikymmentä kuolemantapausta vuodessa meillähän tälläkin hetkellä on alkoholin aiheuttamia kuolemia kahdentuhannen ja kolmentuhannen väliin vähän vähän arviosta riippuen toivon että tulkitsin väärin kun te siinä yhteydessä sanoitte että ette ymmärrä miksi tästä on tehty niin suuri numero kyllä minusta suuri numero täytyy tehdä siitä jos tiedetään että sataviisikymmentä ihmistä on vaarassa kuolla silloin kun vuonna kaksituhattakolme

arvioi arvoisa puhemies totesin että en sinänsä kyseenalaista asiantuntijalausuntoja siihen minulla ei ole kompetenssia mutta itse en usko että noin sata viiva sataviisikymmentä ihmistä heti menehtyy ja sitten myöhemmässä vaiheessa sanoin että itse en ymmärrä minkä takia tästä alkoholista on tehty niin suuri numero

arvoisa puhemies kyllä edelleenkin ihmettelen tätä teidän kommentointianne mihin sitten perustatte oman arvionne joko aivan mututuntumaan vai siihen mitä kaikki asiantuntijat kansanterveyden asiantuntijat lääkäriliitto terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkijat sosiaali ja terveysministeriön virkamiehet virkavastuulla alkoholihaitoista kertovat

arvoisa puheenjohtaja tähänhän äsken näköjään vielä lisättiinkin edustaja räsäsen toimesta asioita nyt tuotte tähän esille alkoholin haitat enhän minä kiistänyt alkoholin haittoja minä totesin että minä en usko että ihmiset ihmiset ryntäävät juomaan ja alkoholisoituvat minä en vain usko minä en usko siihen en minä sanonut että terveyshaittoja ei ole olemassa mutta minä en aidosti usko kyllä minäkin nyt näen paljon ihmisiä ei minulla ole mitään asiantuntijalausuntoja minä kerroin minun oman mielipiteeni

arvoisa puhemies on pakko tarttua tähän edustaja meren äsken käyttämään

oman päätöksentekonsa todella mututuntemuksiin ja omiin ajatuksiinsa kun ajatellaan että alkoholi on suomessa ja myöskin maailmanlaajuisesti huomattava sosiaalisten ongelmien ja myöskin terveysongelmien aiheuttaja alkoholi todellakin aiheuttaa merkittävän osan ennenaikaisista kuolemista suomessa

mitä mitä vaikutuksia tällä prosenttirajan korotuksella lienee mutta kuitenkin suuri huoli valiokunnassa heräsi kun me saimme hallituksen esityksestä perustuslakivaliokunnan lausunnon tässä lausunnossa selväsanaisesti todetaan että konkreettista kieltoa alkoholin etämyynnille ei tässä hallituksen esityksessä ole ja se todellakin avaa riskin alkon monopolin murtumiselle

päivi räsänen täällä hetki sitten puheenvuorossaan totesi ettei edustajilla jotka eivät ole sosiaali ja terveysvaliokunnan jäseniä ollut mahdollisuutta tutustua tähän mietintöön ennen tätä eduskuntakäsittelyä täällä salissa se on aivan totta todella tämä mietintö saatiin valmiiksi saman päivän aamuna kymmeneen mennessä ja edustajille se oli saatavissa kello seitsemäntoista ja käsittely alkoi puoli kahdeksan

asiantuntijakuulemiset valiokunta pyysi lisää asiantuntijalausuntoja asiasta kiireellisesti niin että ne olisi ollut mahdollista saada sinne käsittelyyn sen asian käsittelyn aikana mutta enemmistön päätöksellä asiantuntijakuuleminen päätettiin ja meiltä evättiin nämä asiantuntijalausunnot

ja vaikka täällä on hallituspuolue keskusta ilmoittanut että että tätä etämyynnin rajoittamista koskevaa pykälää aletaan valmistella heti vuodenvaihteen alussa niin kyllä minä olen siitä erittäin huolissani ja pelkään että sitä pykälää ei tänne eduskuntaan meidän päätettäväksemme enää saada sosiaalisessa mediassa käy keskustelu jo kiivaana siitä että hallituspuolue kokoomus ei tule tällaista pykälää hyväksymään

arvoisa

puhemies tämä asian käsittely tosiaan on mitä syvimmässä määrin loukannut kansanedustajan oikeuksiani siitä me emme nyt tässä asiassa pääse yhtään mihinkään kun on tällainen menettelytapa että saa kaksisataa sivuisen esityksen käteensä ja sitten vaaditaan ja oletetaan että on tutustunut siihen ja että tekee sen pohjalta oman ratkaisunsa onko joku asia hyvä vai huono tavallaan se kansanedustajan eettinen sisäinen koodisto ja ajattelu on että me olemme yhdessä sopineet ja eduskunnan työjärjestys vahvistaa sen että tätä työtä tehdään tätä lainsäädäntötyötä asiantuntijakuulemisten kautta mutta nyt niihin ei ollut mahdollisuutta tutustua en tiedä mikä totuuskomitea tämän käsittelyn ympärille pitäisi perustaa mutta kyllä tästä jotain pitäisi oppia arvoisa rouva jotain pitäisi tehdä tälle asialle sanoisin että kuudestoista kahdettatoista kaksituhattaseitsemäntoista oli tällainen suuri punnituspäivä aina ajoittain eduskunnassa vaalikauden aikana tulee tämmöinen elämää suurempi asia päätettäväksi se on myös tällainen kansanedustajan julkinen punnituspäivä jossa mitataan kansanedustajien arvoja todellisuudentajua kokonaisnäkemyksen hallintakykyä ja kykyä ajatella kansan parasta

siinä vastakkain ovat sitten yksilön vapaus ja nämä poliittiset maailmankuvat joiden temmellyskenttä tämä sali on minä mietin kysyn onko se oikein että yksilön vapaus nostetaan muiden kustannuksella kaiken päätöksenteon yläpuolelle se ajatus että eläköön yksilön vapaus nyt kukaan ei voi puuttua siihen mitä minä teen tämä ihanneajatus jonka muun muassa perustuslaki ja meidän valtiosääntömme turvaavat on se jota ihmisen täytyy kokea mutta entä sitten kansanedustaja joka ei ole yhden ihmisen edustaja vaan koko joka edustaa ja jonka täytyy pystyä asettamaan ja arvioimaan päätöksentekonsa sitä kautta minkälaista

kansan henkistä ja jopa kansan hengellistä tilaa meidän lainsäädäntömme tuottaa joku esitti kerran väitteen että ei lainsäätäjä säädä moraalia no joku toinen vastasi siihen että lainsäätäjä säätää aina moraalia mutta kenen se on se avainkysymys jäin tätä äänestystulosta jälkeenpäin tutkiessani miettimään minkälaisia nämä äänestystulokset edustivat ainakin yksi asia oli suuri hämmästyksen kohde itselläni jäin miettimään enkä ymmärtänyt miksi poliisikansanedustajat ja lääkärikansanedustajat jotka ovat aivan ehdottomia asiantuntijoita äänestivät tämän asian puolesta oliko jotakin niin suurta tässä asiassa että ilman mitään asiantuntijoiden näkemystä ja kokemusta ja kuuntelemista oli vain päätetty että nyt me muutamme minun mielestäni se ei ole hyvä motiivi

punnittu ja köykäiseksi havaittu sellainen olo jäi itselleni tästä prosessista meillä on huomenna mahdollisuus äänestää uudestaan kyllä kannatan sitä että tämä koko esitys hylätään tämän prosessin takia vaikka mekin kristillisdemokraateissa näemme että tässä esityksessä oli paljon hyviä asioita joitakin asioita jotka ansaitsivat tulla muutetuksi tämän prosessin takia tekee mieleni painaa jälleen tätä esitystä vastaan sen ja voitaisiin vaikka aloittaa seuraavalla viikolla asian uudelleen käsittely niiden hyvien asioiden pohjalta jotka jäävät tässä ikään kuin varjoon me lisäämme saatavuutta kolmestasadastaviidestäkymmenestä viiteentuhanteenviiteensataan myymälään vahvojen oluiden ja siidereiden ja muiden osalta ei kukaan ei kukaan voi väittää etteikö se lisäisi alkoholinkäyttöä nyt kun olemme vielä kuulleet että nelosoluiden hinta tulee merkittävästi laskemaan ei tarvitse olla kovinkaan suurella järjenjuoksulla varustettu että ymmärtää minkä juoman käyttö tulee lisääntymään no sen vahvemman tietysti ja ongelmat nousevat ja kasvavat sen myötä

uskon että tästä asiasta on kaikki sanottava kaikki sanottava jo sanottu tämä on oikeastaan enää sanottujen sanojen uudelleen pyöritystä erilaisessa järjestyksessä mutta koin jotenkin tärkeänä saada sanoa sen että kansanedustajan tehtävä on arvokas työ ja sen pitäisi olla sellaista joka tulkitsee ja ymmärtää kokonaisuutta ja kokonaisnäkemystä hallitsee sitä hallitsee kykyä ajatella kansan parasta nyt ei niin minun mielestäni enemmistön osalta tapahtunut

arvoisa puhemies jos lakiesitys olisi hyväksytty

oecdn arvion siitä mitä alkoholiperäiset kuolemat ja sairaudet ja työkunnon väheneminen maksavat kansantaloudelle valiokunnan mietinnössäkin todetaan että että

lisääntyminen jota hallituksen esitys tarkoittaa tulee lisäämään alkoholikuolemia edustaja puska ykköskäsittelyn keskustelussa toi esille sen että lisäkuolemia

tulee sadastaviidestäkymmenestä viiteensataan riippuen siitä mitä kaikkia otetaan mukaan otetaanko ihan välittömästi alkoholin aiheuttamat kuolemat vai sitten niitä sairauksia joiden riskiä alkoholinkulutuksen kasvu lisää valiokunnan mietinnössähän todetaan että näihin sairauksiin kuuluu varsinaisten alkoholisairauksien lisäksi muun muassa neurologisia sairauksia syöpiä verisairauksia aivoverenvuotoja sydänlihaksen rappeutumista jokaista näiden tautien aiheuttamaa kuolemaa kohti on sitten paljon useampia tapauksia joissa ihmisen terveys heikkenee ja työkyky heikkenee ja eläkkeelle jääminen aikaistuu eli kaikki tämä aiheuttaa kustannuksia sosiaali ja terveystoimelle ja myöskin vähentää rahoittajien määrää niiden määrää jotka työllään ja veroillaan kustantavat hyvinvointivaltion erityisesti ihmettelen sitä että kokoomus joka hyvin monissa yhteyksissä on ensimmäisenä puhumassa kestävyysvajeesta vaatimassa vastuullista valtiontalouspolitiikkaa tässä nimenomaisessa asiassa hyvin jyrkästi on ollut vaatimassa ratkaisua jonka tiedämme heikentävän julkista taloutta no sitten toinen puoli on vaikutus elinkeinoelämään politiikassa on aika yleinen sellainen harha että jonkun elinkeinoalan etu tai muutaman elinkeinoalan etu on sama kuin koko maan elinkeinoelämän etu tai koko maan kansantalouden etu tämä ratkaisu jonka eduskunta niukalla enemmistöllä ykköskäsittelyssä teki on varmasti vähittäiskaupan haluama ja panimoliiton haluama erityisesti ylikansallisen panimoteollisuuden haluama mutta kuten ykköskäsittelyn keskustelussa tuotiin esille ravintola alalle se hyvinkin voi aiheuttaa taloudellista haittaa kuitenkin arvioidaan että tällä hetkellä kuusikymmentä prosenttia alkoholiin liittyvistä työpaikoista on ravintola alalla ja tämän muutoksen arvioidaan nyt siirtävän alkoholinkulutusta koteihin ja ja puistonpenkeille pois pois ravintoloista elinkeinoelämä kokonaisuutena tietysti kärsii siitä että työkykyisten määrä vähenee ja ja työkunto heikkenee mutta jos ajatellaan sitten nimenomaan vielä panimoelinkeinoa niin se tilannehan mikä meillä on nyt eli se että vähittäiskaupoissa on tämä neljän pilkku seitsemän prosentin raja on tietyllä tapaa suosinut kotimaisia valmistajia ulkomaisilla valmistajilla on paljon sellaisia oluita joiden alkoholipitoisuus jää näiden suomessa tunnettujen käsitteiden keskiolut ja nelosolut väliin nämä pääsevät nyt ruokakauppaan ja vievät hyllytilaa kotimaisilta panimoilta mukaan lukien pienpanimot sinänsähän on erittäin tervetullut se asia että pienpanimoille sallitaan ulosmyynti sitä asiaa olen itsekin

väljennämme niin sanottujen limuviinojen valmistustapaa ja sallimme entistä vahvemmat limuviinat myöskin ruokakauppoihin tämähän on nimenomaan asia jolla houkutellaan nuoria käyttäjiksi ja ikävä kyllä

nämä kaikki nuoret eivät tule pysymään kohtuukäyttäjinä vaan osalle heistä alkoholi sitten tulee jossain vaiheessa

varmasti riittävästi puheenvuoroja tuolloin torstain ja perjantain välisenä yönä perustellakseni kantaani tähän alkoholilakiin kannatan siis alkoholilakia kokonaisuutena mutta sosiaali ja terveysvaliokunnan mietinnön mukaisesti en olisi halunnut että kaupassa myytävän alkoholin prosenttirajaa nostetaan mutta koen että kun eduskunnan enemmistön tahto on ilmaistu selvin mutta niukoin luvuin pulinat pois ja tästä mennään eteenpäin toivon että tässä asiassa jos jossakin olisin väärässä mutta mikään ei anna olettaa sitä etteikö alkoholihaittoja tuon prosenttikorotuksen myötä tulla näkemään ja niihin tulevissa hallituksissa joudumme reagoimaan tässä puheenvuorossa haluan vain esittää tähän mietintöön lausumaehdotuksen joka on pöydille jaettu ja joka koskee etämyynnin tarpeellista linjausta ja sen harmituksen hieman huumorisävytteisesti haluan kuitenkin tähän loppuun sanoa että lieköhän tuota muita

taitoja jotka vievät päättäjältä päätöksentekokyvyn muun muassa se jos on ylempi korkeakoulututkinto kansanterveystieteestä ei paina mitään kun osaa lypsää se taito vie päätöksentekokyvyn mitähän muita taitoja niitä on tämä on sitä viestiä mitä kansalaisilta tulee se on ikävää että tämmöisissä asioissa jotka ovat vakavia se kansalaisten tuomio voi olla hyvinkin ilkeää ja rumaa

käydään debattia sitten kun kaikki ryhmät ovat päässeet osallistumaan näiden varsinaisten puheenvuorojen

rouva puhemies todellakin alkoholilain muutos on hämmentänyt ja ihan ensiksi jotta en unohda sitä kannatan edustaja kiljusen tekemiä lausumaesityksiä hylkäysesitystä ja myöskin tätä epäluottamuslausetta epäluottamuslauseeseen ei olisi jouduttu jos tämä käsittely tässä talossa olisi asiallista en oman urani aikana muista semmoista lakiesitystä joka oli kiistanalainen jo tänne tullessaan mutta jonka käsittelyä eduskunnan valiokunnassa ei kunnioitettu niin paljon että olisi kuultu edes kirjallisesti asiantuntijoita joita kansanedustajat esittävät tähän mennessä olin kuvitellut että kansanedustajilla on oikeus saada kuultavaksi ne asiantuntijat jotka he katsovat asiaan tarvittavan toinen kummallinen kohta oli se että perustuslakivaliokunnan ja talousvaliokunnan ja lakivaliokunnan mutta erityisesti siis perustuslakivaliokunnan huomioita ei otettu tähän lakiin mukaan kolmantena se että tämä tuodaan tänne iltamyöhään niin että siihen ei ole keretty perehtyä ja käsitellään täällä kolmen yöllä ja neljäntenä se asia että se on tuotu kiireellisenä tähän saliin takaisin mietintönä ilman että on asiallista perustetta sitoa se siihen verolakiin johon se nyt on haluttu sitoa elikkä mitään tämmöistä oikeata asiallista kiirettä tämän alkoholilain osalta ei ollut alkoholilain tavoite on vähentää kulutusta ja on kyllä hieman surullista että hallitus perustelee tämän lain sillä että tämä lisää kulutusta

tähän eivät tietenkään myöskään ole vaikuttaneet asiantuntijoiden lausunnot jotka ovat samaa mieltä että kulutusta tulee lisää ja sen mukana myöskin haittoja me olemme kaikki varmaan saaneet palautetta siitä että näihin ei uskota ja olen yrittänyt omalta osaltani kirjoittaa sitten vastineita ainakin joillekin ihmisille että en minäkään voisi uskoa jos minä vain katselen omia lähipiirejäni tai tai kulmakuntiani missä kävelen tai jotain muuta mutta kun meillä siis suomi on aloittanut säännöllisen alkoholitutkimuksen neljäkymmentä luvulta ei ihan sataa vuotta ja meillä on tietoa siitä että niissä kohdin kun on tehty päätöksiä että saatavuutta on helpotettu tai hintaa alennettu niin aina se ei ole musta tuntuu vaan aina kulutus on lisääntynyt ja aina sen mukana haitat ovat lisääntyneet voi olla että nyt yön yli ovat suomalainen kulttuuri ja suomalaiset ihmiset muuttuneet niin paljon että näin ei tapahdu mutta lähes satavuotinen historia todentaa tämän sen takia minun mielestäni on hieman ikävää että aliarvioidaan kaikki se asiantuntijoiden tieto ja asiantuntijatkin ovat koonneet sen tiedon eivätkä aavistelleet vaan mitä on tehty on seuraukset voitu todeta niin kuin äsken tuossa todettiin silloin kun alennettiin alkoholin hintaa niin aavistus siitä että se voi tuottaa kuusisataa lisäkuolemaa toteutui ja nyt tähän on kirjoitettu että oletettavasti tulee sataviisikymmentä alkoholisyistä johtuvaa kuolemaa lisää ja tuhatviisisataa sairaanhoitopäivää lisää sen lisäksi tarvitaan niitä poliiseja ja lastensuojelutyöntekijöitä ja sitä että siitä huolimatta joidenkin intressi ajaa näiden faktojen ohi on yhä edelleen vaikea ymmärtää koska kyllä tähän mennessä palaute jonka minä olen saanut on niinpäin että kaikki ne jotka haluavat näitä vahvempia tuotteita nauttia pystyvät ne kyllä löytämään jo tälläkin hetkellä niistä kaupoista joissa niitä on myytävänä ei ole ollut ylivoimaista ymmärrän ja tiedän että tässä laissa on monia hyviä asioita niin kuin hallintovaliokunnan käsittelyssäkin tuli esille

mutta tämä kohta on aivan käsittämätön työllisyysvaikutukset tulevat kyllä toteutumaan mutta eivät elinkeinopuolelle sillä ravintoloiden puolelta oletettavasti tässä kohtaa kun ihmiset siirtyvät käyttämään alkoholia kotiin tai kadulle siitä syystä että se on sieltä marketista ja ja kioskilta saatavissa sitä vastoin se lisäys tulee poliisien lastensuojelutyöntekijöiden sairaanhoitajien ja muiden työntekijöiden puolelle eräs huomio palautteissa oli vielä että ei ole huomioitu sitä että ikäihmiset nauttivat alkoholia yhä enemmän valitettavasti se on huomioitu ja se näkyy myöskin kotipalvelun työntekijöiden arjessa lähes päivittäin lisääntyvinä onnettomuuksina tapaturmina kodeissa lisääntyvänä alkoholin ja lääkkeiden yhteiskäytöstä johtuvana sekavuutena ynnä muuna tämä on totta mistä olen hyvin pahoillani mutta nyt halutaan sitäkin lisätä toivon vain että se suomalainen alkoholikulttuuri muuttuu mutta kun se ei ole nyt ensimmäiseen sataan vuoteen kovin paljon muuttunut niin epäilen että se ei ihan yön yli kuitenkaan toteudu

tässä vaiheessa otamme vielä edustajien kiuru ja henriksson puheenvuorot ja sen jälkeen debattia
herra puhemies kannatan edustaja heikkisen tekemää lausumaesitystä joka on edustajille jaettu pöydille

arvoisa puhemies olen erittäin huolestunut siitä tilanteesta missä me nyt olemme lainvalmistelun tason osalta tässä talossa me olemme kansanedustajia meidät on valittu tänne säätämään lakeja ei pakenemaan vastuuta meidät on valittu tänne sen takia että me tiedämme mistä me säädämme ja että me tiedämme mikä sen lain tavoite on kun se on hyväksytty nyt on syntymässä tilanne että kukaan tässä salissa ei pysty sanomaan jos alkoholilaki menee näin läpi mitä tulee tapahtumaan tämän etämyynnin osalta tuleeko tämä vaikuttamaan siihen että alkon monopoliasema horjuu mitkä tulevat olemaan seuraukset minun mielestäni tämä on ala arvoista toimintaa että me olemme tällaisessa tilanteessa jossa kukaan ei voi sanoa mitä tämän jälkeen tapahtuu

arvoisa puhemies on erittäin surullista että on tullut ilmi että sosiaali ja terveysvaliokunnassa ei ole haluttu kuunnella asiantuntijoita että siellä on estetty kansanedustajia saamasta tietoa asiantuntijoilta hyvin keskeisestä asiasta elikkä etämyynnistä se on keskeinen asia sen takia että oikeustila on auki kukaan ei tiedä mitä tulee tapahtumaan ja kukaan ei myöskään tiedä millä tavalla tämä tulee vaikuttamaan alkon alkon monopoliasemaan sen takia on vastuutonta että meiltä edellytetään että me nyt hyväksyisimme tämän lain näin ihan niin kuin sokkona lähtisimme tästä ulos ja sanotaan että katsotaan sitten mitä korkein oikeus päättää korkein oikeus ei ole se

me eduskunta olemme se lainsäädäntötoimielin meillä on se vastuu nyt haluaisin tietää kun tässä on nyt myös kokoomuksen edustajia paikalla onko niin että on kokoomuksen suunnalta esitetty sellaisia ajatuksia että tulevaisuudessa olisi teille mahdollista luopua alkon monopoliasemasta vai miten se on tulkittavissa kun pääministeripuolue tässä vaiheessa tuo lausuman joka tavallaan tehdään sen takia että pääministeripuolue itse haluaa varmistua siitä että tulee pykälä vielä vuodenvaihteen jälkeen joka takaa alkon aseman me haluamme tietää koko kansan on saatava tietää mikä on kokoomuksen tarkoitus ja tavoite tässä asiassa arvoisa puhemies viime viikon torstaina silloin yöllä perjantain välisenä yönä

ministeri saarikko kun oli kyse etämyynnistä yritti sitten selittää miksi tämä on jätetty auki ja hän sanoi näin miksi asia ei ole vielä täällä pykälässä siksi että emme halunneet tuoda sitä epäselvää tilannetta kiireellä tänne ja siksi että hallituksella ei ollut juuri nyt riittävää poliittista yksimielisyyttä asiassa elikkä mistä ei ollut riittävää yksimielisyyttä me haluamme tietää sen mistä se yksimielisyys puuttuu voisitteko sen kertoa meille se olisi hyvä saada tietää elikkä jotain tässä on mätää tässä prosessissa on paljonkin sellaista mistä olisin toivonut että olisi koskaan tarvinnut nähdä tässä talossa ja toivon että nyt ryhdistäydytään ja tehdään lakeja niin että me voimme katsoa myös meidän äänestäjiämme silmiin kun menemme tästä ulos arvoisa puhemies minä myös kannatan

arvoisa herra puhemies tuossa hetki sitten edustaja niikko käytti kyllä aika erikoisen puheenvuoron jossa hän syytti suurin piirtein koko eduskuntaa juovuksissaan työn tekemisestä se on aika kova syytös olisitte puhunut vain omasta kunnostanne ja muiden puhua omasta kunnostaan itse en ole tilkan tilkkaa nauttinut kun tätä tärkeää kansan antamaa tehtävää olen hoitanut kertokaa nimet sitten jos teillä on tieto että jotkut humalassa töitään tekevät äänestin tuossa äänestyksessä omantunnon mukaan mikä täällä on myös kyseenalaistettu minulla oli mahdollisuus kertoa haluanko äänestää viiden pilkku viiden vai neljän pilkku seitsemän puolesta ja itse päädyin siihen että tämä juha sipilän hallituksen keskustalaisten ministereiden tekemä esitys on hyvä ja kannatettava kokonaisuus jota itse kannatin se on esimerkiksi maaseudulle ihan tervetullut asia se lisää ohranviljelyä toisaalta maaseutukyläkaupat vahvistavat asemaansa ja seuraa paljon muuta hyvää muun muassa ravintoloille

arvoisa puhemies käydään edustaja heinonen nyt tässä loppuun saman tien en ole sanonut yhtään henkilöä nimeltä enkä tule sanomaan ketkä täällä päissään toimivat mutta otetaan nyt tämä yleinen asia esille ensinnäkin täällä on väitetty että täällä ei torstaina äänestetty kun kaikki eivät enää muista edes sitä torstaina äänestettiin kello kaksikymmentä kolmekymmentäkahdeksan pöydällepanosta torstai iltana oli eduskunnan pikkujoulut kaikilla ryhmillä ymmärtääkseni tai ei kaikilla ryhmillä ainakaan demareilla ei ollut mutta kokoomuksella perussuomalaisilla ja keillä muilla oli sinisillä ja täällä oli äänestämässä satakaksikymmentäyhdeksän henkilöä seitsemänkymmentä oli poissa voin heti heinonen sinulle näyttää kymmenen nimeä tästä vähintään jotka olivat aika tuiterissa täällä elikkä on turha minulle tulla puhumaan että täällä minä puhun pötyä me tiedämme itse kukin sen että pelkästään ne uutiset mitä lehdessä oli perussuomalaisista henkilöistä jotka olivat täällä koko uutinen kyllä siellä jäivät muitten puolueitten edustajat mainitsematta ihan tyystin tämä ei ole eduksi eduskunnalle että täällä tarjotaan ilmaista alkoholia silloin kun täällä tehdään töitä ja puhutaan alkoholilaista tästä ollaan varmaan samaa mieltä nyt
keskitytään keskustelemaan alkoholilaista

arvoisa puhemies

täällä aikaisemmin illalla joku edustaja oliko se nyt perussuomalaisten ryhmäpuheenjohtaja sanoi suoraan kahteen otteeseen että hän ei usko asiantuntijoita hän ei usko asiantuntijoita arvoisat kollegat tämä ei ole mikään uskonasia jos näin olisi että me emme uskoisi asiantuntijoita miksi me ylipäätään käytämme asiantuntijoita valiokuntakuulemisissa miksi me käytämme niitä ja minkä takia minkä takia hallituspuolueet eivät halunneet kuulla lisää asiantuntijoita loppuvaiheessa

viime viikon äänestyksen jälkeen on nimittäin ruvettu kiistämään myös kansainvälisesti merkittävän tutkimuslaitoksen tieteellinen pätevyys ja asiantuntemus alkoholin kansanterveydellisistä vaikutuksista se on kuultu tänä iltana ihmettelen suuresti tätä uutta kulttuuria mitä ollaan nyt tuomassa tähän

arvoisa herra puhemies itseäni tässä käsittelyssä jäi jäi kyllä harmittamaan tämä asiantuntijoiden arvostus tai lähinnä asiantuntijoiden arvostuksen puute mutta myös eduskunnan arvostuksen puute asia tuotiin sellaisella kiireellä ja ja laajasti kun keskusteltiin niin huomattiin myös sisällä olevat valuviat jotka sitten lähinnä liittyivät tähän etämyyntikysymykseen lakiehdotuksessa sinänsä on useita kohtia joista voi olla olla samaa mieltä ja joita mielellään on ollut matkan varrella edistämässä hyvä että niitä nyt lakiin saatiin mutta itse lakiesitys kokonaisuutena ei olisi asiantuntijoiden asianmukaisen kuulemisen jälkeen varmasti mennyt eduskunnassa läpi en jaksa siihen uskoa kun tässä kuulin kokoomuksen edustajalta maininnan siitä että kokoomuksessa oli niin sanotut vapaat kädet ne kädet eivät olleet kuitenkaan kovin nopeita koska kaksi teidän edustajaanne ei ehtinyt äänestämään

arvoisa puhemies kun tätä keskustelua seuraa ei voi välttyä siltä ajatukselta että eihän tämä lain käsittely nyt ihan putkeen ole mennyt

tuntuu että tätä lakia on ollut säätämässä panimoliitto tai joku vastaava tällä tällä kohdistan sanani erityisesti panimoliiton jopa epäasialliseen tapaan lähestyä meitä kansanedustajia johon itse myös annoin palautetta ja puolustin kristillisdemokraatteja vaikka itse en teidän aloitettanne tästä alkoholin prosenttimäärästä tuekaan mutta kannatan aina asiallista keskustelua ja asiallista puheenvuoroa näen että nyt yritämme korjata ongelmaa jota ei ole ainakaan oman poliittisen urani aikana yksikään suomalainen ei ole tullut avautumaan siitä etteikö alkoholia saisi tai että siinä olisi ongelmia nyt tätä korjataan tavalla joka taatusti kyllä tuo työpaikkoja lisää mutta jonka lasku uhkaa olla

herra puhemies on oltava samaa mieltä niiden kanssa jotka ovat sitä mieltä että on äärimmäisen huonoa lainsäädäntöä että tämä etämyyntikysymys jätettiin avoimeksi itse olen kuitenkin juristina sitä mieltä että yksikään tuomioistuin ei tule tuomitsemaan ketään rangaistukseen etämyynnistä kun tätä etämyyntiä ei ole selvästi laissa kriminalisoitu perustuslaki kuitenkin tuntee sen oikeusvaltioperiaatteeseen kuuluvan periaatteen että ketään ei voida tuomita rangaistukseen rikoksesta ellei sitä ole laissa rikokseksi säädetty löytyy meidän pykälästä sitten minulla on kysymys sosiaali ja terveysvaliokunnan jäsenille kun hallitus esitti että on kiellettyä väärillä papereilla viinakaupasta tai ravintolasta ostaa itselleen viinaa niin sosiaali ja terveysvaliokunta päätti että se ei ole kiellettyä minkä takia

mielelläni kuullut mikä on nyt kokoomuksen vastaus siihen tässä on nimittäin jonkintyyppinen koira haudattuna onko heillä tavoitteena murtaa alkon monopoli onko se se tavoite joka on tässä päällimmäisenä miksi tästä ei voida säätää edustaja zyskowicz tiedätte yhtä hyvin kuin minä että se mitä ei ole laissa ei ole laissa ja silloin tilanne on se että oikeustila on auki silloin tilanne on myös se että etämyynti ei ehkä olekaan

herra puhemies kannan erityistä huolta kahdesta asiasta ensimmäinen asia on tämän asian käsittely ja se miten suhtaudutaan ensinnäkin asiantuntijoihin tuntuu että sosiaali ja terveysvaliokunnassa oli jo alun perin päätetty mitenkä tämä lakiesitys viedään läpi asiantuntijoita kuultiin kymmenittäin he olivat meillä kuultavina mutta heidän mielipiteillään ja ja asiantuntemuksellaan ei ollut mitään merkitystä se oli kuin näytelmä farssi toinen asia josta kannan erittäin suurta huolta joka liittyy tähän

tämän alkoholilain sisältöpuoleen

arvoisa herra puhemies lakivaliokunnan jäsenenä tartun nyt tähän perustuslakivaliokuntakysymykseen tämä on iso huoli jos kerta toisensa jälkeen eduskunta jättää perustuslakivaliokunnan lausunnon huomiotta jostakin asiasta se on tapahtunut tämän kahden ja puolen vuoden aikana mitä minä olen ollut edustajana jo useita kertoja ja on todella relevantti kysymys mikä on perustuslakivaliokunnan arvo

puhemies aivan lyhyesti siitä alkoholiprosentin noston että siitä maaseutu hyötyy että maaseudun elinvoiman tukeminen on siinä taka ajatuksena muun muassa on aika surullista ja lyhytnäköistä ja kapea alaista ajatella että näin on koska iso syy maaseudun autioitumiseen ovat ne poikamiesisännät joilla alkoholismi näyttelee aivan liian isoa roolia elämässä siinä on kumppani jäänyt hankkimatta elämänhallinta menee se maaseutua enemmän kuin viinan saanti siellä sitten toinen asia tästä ohran viljelystä taitavat olla kyllä ne puolalaiset viljelijät jotka tulevat siitä hyötymään moni todellinen pienpanimo on todennut että kun tämä muutos tulee niin kyllä ulkomaiset yritykset ovat ne joilla on valmiina tuotteet ja valtavat myyntihyllyt näin valitettavasti epäilen ja sitten vielä edustaja järvinen missä olitte perjantaina kun tästä äänestettiin

arvoisa puhemies oikeastaan juuri tuo poissaoloni perjantaina on se syy mikä sai tänään tulemaan paikalle minä olin täällä paikalla silloin kun äänestyksen piti olla mutta valitettavasti olin sopinut jo useita viikkoja aikaisemmin meneväni tilaisuuteen jota oli mainostettu lehdessä ja minun oli pakko poistua täältä kun yllättäen hallitus halusikin kahdenkymmenen minuutin mietintätauon kun piti äänestää minä olin valmistautunut äänestämään mutta en saanut siihen mahdollisuutta miksi hallitus toimi näin toivon vastausta edustaja heikkinen

tämä on se suurin mielikuvavääristymä mitä on yritetty ajaa läpi tässä koko ajan ja jos te niitä asiantuntija arvioita luette toivon että kansanedustajat olette lukeneet me monta kuukautta kuulimme asiantuntijoita niin voitte saada sieltä selvyyden että näillä mielikuvilla joita meille on syötetty ei ole mitään tekemistä tosiasioiden ja faktan kanssa sitten pitää sanoa että edustaja heinonen sanoi että hänellä oli itsellään vapaus äänestää omantuntonsa mukaan edustaja heinonen te te olette hyvin erityisasemassa omassa ryhmässänne onneksi olkoon siitä sillä viime viikolla sanottiin täällä usean kokoomuskansanedustajan suulla että ei ole vapaita käsiä tässä asiassa myöskin oli niin että ainoastaan edustaja salolainen

arvoisa herra puhemies

edustaja mika kari tässä aikaisemmin sanoi että kokoomuksessa oli kaksi edustajaa jotka eivät ehtineet äänestämään toisesta en tiedä mutta itsestäni tiedän olin salissa enkä äänestänyt pidättäydyin siis äänestämästä sekin on tietysti kannanotto ja sen kannanoton tein

no se näkyy sitten huomenna mutta meillä on tietyt marssijärjestykset ja minä etenen sillä tavalla kuin näissä asioissa olen tottunut että kun jotain sovitaan sopimuksesta pidetään kiinni pacta sunt servanda sanoivat roomalaiset kaksituhatta vuotta sitten

kestävää kehitystä kestävää hyvinvointia politiikan johdonmukaisuutta lasten hyvinvoinnista huolehtimista päätökset tutkimustietoon perustuen kuinka kuinka monta kertaa olemme kuulleet tällaisia puheita tässä salissa missä ovat ne puheet missä ovat ne teot silloin kun pitäisi toteuttaa tätä todellakin tässä talossa on tapahtunut sellaisia asioita etten ikinä aivan niin kuin edustaja henrikssonkin sanoi minäkään olisi halunnut nähdä enkä tietää mitä suomen eduskuntatalossa tapahtuu

valiokunnassa emme saa pyytää tai saamme pyytää mutta meille ei anneta edes kirjallisena asiantuntijoiden vaikka ne olisivat tulleet seuraavaan päivään ja mietintö tuodaan tänne niin ettei siihen voi tutustua ja entäs mitä tapahtuu kansanedustajille joidenka pitäisi pystyä toimimaan ja äänestämään tutkimustietoon perustuen jotka haluaisivat tutkimustietoon perustuen äänestää toisin kuin ryhmä painaa se on edesvastuutonta ennenkuulumatonta kansanedustajat ovat vastuussa äänestäjilleen eivät ryhmiensä puheenjohtajille

arvoisa puhemies täällä on puhuttu muun muassa siitä että alkoholistit kyllä saavat sen alkoholinsa ja keskioluttakin voi juoda enemmän onhan se näin mutta kyse on myöskin siitä kehityskulusta jolla joistakin ihmisistä sitten tulee alkoholisteja kysymys myös siitä kuinka monesta tulee alkoholisteja tai eriasteisia alkoholin kohtuukäyttäjiä keski oluesta voi tietysti juoda itsensä känniin kun juo tarpeeksi paljon mutta se prosenttirajan korotus minkä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä tarkoittaa että viidestä pullosta ruokakaupassa myytävää olutta saa jatkossa yhtä paljon alkoholia kuin kuudesta pullosta keskiolutta nyt ja ja siinä on

arvoisa puhemies täytyy aluksi todeta että harvoin todella alkoholin kanssa menee kolmeen asti aamuyöllä vain puhuessa siitä tämä oikeastaan ehkä kertoo että kyllä silloin jo viime torstain ja perjantain välisenä yönä tästä hyvin monituntinen ja polveileva keskustelu käytiin ja kaikki puheenvuorot olivat kyllä paikallaan tässä itseänikin alkoi nyt hämmentää kyllä jälleen tämä omatuntokeskustelu kun viime torstaina täällä hyvin kovaan ääneen muun muassa kokoomuksen ryhmäjohtaja jokinen oli sitä mieltä nyt mitään vapaita käsiä kenelläkään ole ja sieltä kokoomusaitiosta silloin nyökyteltiin ja nyt sitten edustaja heinonen täällä sanoo että kyllä kaikilla oli vapaus äänestää ihan miten halusi ja sitten kun vielä edustaja kiuru tuossa hyvin hyvin avasi että kaikilla oli kyllä vapaus äänestää mutta silti jotkut näköjään joutuivat pidättäytymään äänestämästä niin kyllä tämä

arvoisa arvoisa puhemies tässä salissa on tänään sanottu että ei uskota asiantuntijoiden sanomisiin ja lausuntoihin näistä lisääntyvistä sairauksista ja kuolemista varsinkin tästä kulutuksesta

tässä pitäisi kuulla ja mihin päätöksenteon pitäisi perustua maan johto on on itsekin linjannut että suomea tulee johtaa tiedolla ja päätöksenteon tulee tiedon lisäksi perustua avoimuuteen mutta tässä tilanteessa ja tässä asiassa ei tiedolla avoimuudella eikä asiantuntemuksella näytä olevan mitään sijaa

arvoisa puhemies täällä kyseltiin hallituksen johdonmukaisuuden perään kyllähän hallitus on ollut äärimmäisen johdonmukainen nimenomaan tässä normienpurkamisessa tässä salissa varmasti kaikki yhtyvät siihen että että normeja on myöskin tämän alkoholilain yhteydessä purettu ainoa kysymys mikä tuntuu herättävän täällä nyt sitä ristiriitaa on tämä prosenttirajan nosto äärimaltillinen nosto toisaalta kun meillä on tilanne jossa me tulemme seuraavassa kohdassa sitten nostamaan alkoholiveroa sata miljoonaa niin se tulisi olemaan ensimmäinen kerta suomen historiassa kun alkoholiveron noston jälkeen kokonaiskulutus nousisi joten jäämme kyllä mielenkiinnolla katsomaan miten siitä käy
tässä vaiheessa myönnän vielä seuraavat debattipuheenvuorot huovinen henriksson heinonen ja östman ja sen jälkeen mennään

arvoisa herra puhemies tässä edellisessä puheenvuorossa viitattiin siihen että hallitus on ollut johdonmukainen tässä esityksessä koskien norminpurkua voi olla että norminpurussa on tässä esityksessä edistytty aivan kuten olisi edistytty myös viime kaudella esillä olleissa esityksissä joista monet ovat onneksi päätyneetkin tähän esitykseen mutta se syy minkä vuoksi täällä ollaan säätämässä koskee nimenomaan alkoholihaittojen vähentämistä se lukee tässä lakiesityksessä aivan ensimmäisenä rivinä ja sitä taustaa vastenhan tätä asiaa pitää peilata kun näin katsotaan ja kun kuunnellaan asiantuntijoiden laajaa joukkoa jota täällä on kyllä juoksutettu valiokunnassa kuultavana niin heidän mielipiteilleen ei ole annettu arvoa ja tähän me olemme halunneet tässä keskustelussa kiinnittää huomiota ja toivoneet vastauksia miksi tämä piti yön pimeinä tunteina täällä ylipäätään keskustella niin kuin taas tänäänkin olemme iltamyöhässä ja sitten tulipalokiireellä viedä tätä asiaa eteenpäin

arvoisa puhemies rkplle avoimuus demokratia ja laillisuusperiaate ovat tärkeitä periaatteita me elämme oikeusvaltiossa ja silloin on tärkeätä että kun säädetään lakeja niin tiedetään minkälaisia seurauksia niillä tulee olemaan edelleen tähän kysymykseen alkon monopoliasemasta en ole saanut vastausta tilanne on edelleen auki on ilmiselvää että halutaan keskustella vain tästä prosenttirajasta myös hallituksen puolelta koska se on niin konkreettinen ja koska se on niin helppo keskusteluaihe mutta tämä etämyynti on paljon vaikeampi keskustelun aihe koska siihen liittyy myös tämä alkon monopoliaseman tulevaisuus ja siitä ei haluta keskustella

voi olla mäyräkoirakin haudattu ja jos on näin niin sekin pitää nostaa nyt pöydälle haluan että kokoomus nyt vastaa tähän mikä on teidän näkemyksenne alkon monopoliasemasta

arvoisa puhemies ei kokoomus ole alkon monopolia varmasti purkamassa ei siitä ole ollut tässä kysymys me olemme eurooppalaisemman alkoholipolitiikan kannalla olleet ja on meillä puolueen puolueen linjauksissa se että me olemme olleet valmiita korottamaan alkoholirajaa kaupassa ja olemme sen mukaan toimineet minulla on ainakin itselläni ollut koko ajan se tieto että oli mahdollisuus kertoa jos ei ole valmis tukemaan tätä prosenttirajaa pääministeri juha sipilän hallituksen esityksen mukaisesti tällainen tieto minulla oli ja itse sen mukaisesti toimin minulle ei ollut vaikea

hallitus esitti että väärän henkilön papereita ei pitäisi saada käyttää hämätäkseen ostaessaan ravintolassa tai kaupassa miksi sosiaali ja terveysvaliokunta poisti tämän tärkeän kirjauksen tästä esityksestä sitä olisin myös mielelläni itse

puhemies täällä on edelleen niitä jotka puolustavat tätä prosenttirajan korotusta jotka eivät usko alkoholista yhteiskunnalle aiheutuvat suorat kustannukset ovat nyt jo noin yksi pilkku euroa vuodessa ja näissä laskelmissa ei ole huomioitu alkoholin aiheuttamia välillisiä kustannuksia kuten työstä poissaoloa tai tuottavuuden laskua krapulapäivinä arvoisat edustajat uskotteko te tilastotietoja uskotteko te näitä tilastotietoja jotka löytyvät myöskin thln kotisivuilta kun te ette usko näihin thln skenaarioihin yksi thln skenaario on että alkoholin kulutus

te voitte kysyä heiltä itseltään se on hallituksen esitys mutta vastaan edustaja wallinheimon huoleen siitä kun hän ihmetteli sitä miten voi nostaa alkoholin käyttöä kyse ei ole pelkästään alkoholiprosentin nostosta voisinko minä sanoa nytten olisitteko hiljaa

elikkä kyse ei ole vain alkoholiprosentista vaan kyse on myös siitä että alkoholin saatavuutta laajennetaan nimenomaan alkoholin saatavuutta laajennetaan nykyisestä kolmestasadastaviidestäkymmenestä myymälästä yli viiteentuhanteen päivittäistavarakauppaan ja yli kahdeksaantuhanteen potentiaalisen anniskeluluvan haltijalle tämän lisäksi vielä valmistustapa muuttuu minkä seurauksena tulevat limuviinat on jatkossa mahdollisuus saada viskikolaa tai tai kossukolaa joittenka tavoitteena on nimenomaan hävittää alkoholin maku ja opettaa nuoria käyttämään alkoholia tässä kohderyhmänä ovat selkeästi naiset nuoret ja ikääntyvät ihmiset ja tämän seurauksena alkoholin käyttö tulee lisääntymään

arvoisa puhemies ensinnäkin edustaja kiljuselle pitää huomauttaa että nämä eivät ole väkeviä alkoholeja nyt puhutaan miedoista alkoholeista kyllä väkevien alkoholien korotus on huomattava myös alkossa he saavat yhdeksänkymmentätuhatta lisätuntia

ei ainakaan ole tiedusteltaessa pystynyt esittämään kvantifioituja arvioita jakelukanavien niin sanotuista ristijoustoista thlstä saadusta viestistä seuraava ote nyt tulee sitaatti siihen ettemme ole lähteneet arvioidaan siirtymiä on useita syitä ensinnäkin kaikki tutkimuskirjallisuus välittävien mekanismien hinta fyysinen saatavuus ynnä muut on nettovaikutuksesta eikä koske myyntikanavien välisiä siirtymiä

arvoisa puhemies kaupassa myytävän alkoholin promillerajan nostoa on nyt vatuloitu jo pitkään ja nyt kun alkoholilainsäädännön uudistus on saatu tänne saliin niin kieltolakiliitto on nyt sitten esittämässä uudistuksen hylkäystä minä en halua jatkaa mietoa kieltolakia ja kannatan promillerajojen nostoa samalla kannatan myös edustaja juvosen tekemiä lausumaehdotuksia joita hän esitti erinomaisessa puheenvuorossaan on hyvä että saataisiin nyt kauppaan erikoisoluita lisää erikoisoluet ovat viime vuosina lisääntyneet paljon hyllyillä näette niitä on metritolkulla ja nyt saadaan niitä lisää monet oluet vaativat käymisen niin että ne ovat jotain viisi prosenttisia ja näin kohtuukäyttäjillä ketkä haluavat nauttia

maistella tämä samalla saa myös kaupat samalle viivalle tasa arvoisiksi ennen ovat kannattaneet paremmin ne joiden kulmassa on alko moni on valinnut kaupassakäyntireissun sen mukaan minkä kaupan vieressä on alko että käydään samalla keikalla kun ostetaan ruuat se viinikin sieltä nyt saa edes pikkasen sinne päin mentyä että ne a oluet erikoisoluetkin ovat siellä kaupassa minä en itse juo nelosoluita minä tykkään enemmän kolmosoluen mausta tai viinistä mutta silti minä haluan että ne ketkä tykkäävät siitä nelosoluen mausta saavat sitä tulevaisuudessa juotua helpommin ettei tarvitse aina kiertää sen alkon kautta ajaa pitkiäkin matkoja edustaja tanus teki hyvän lausumaehdotuksen tästä että näitä alkoholittomia vaihtoehtoja olisi myynnissä anniskelupaikoissa itse juon niitäkin useasti ja toivon että niitä saataisiin ja enemmänkin toivoisin että niitten makukin paranisi vielä ettei se valkoviini ole pelkästään omenamehua laitettu hienompaan pulloon sitten vielä kun tässä puhutaan nyt näistä hirveistä haitoista niin enemmän olisin huolissani nuorten huumeiden käytöstä kuinka helposti niitä saa nykyään ostettua puhutaan että saa helpommin kuin alkoholia ja kuinka saat niitä netistäkin ostettua tuosta noin vaan tilattua ja nyt sitten nettipoliisit katsovat vihapuhetta vaikka niitten pitäisi näitä huumeiden myyjiä etsiä sieltä

arvoisa puhemies alkoholi jakaa mielipiteitä selvästi täällä eduskunnassa ja vielä enemmän se jakaa itse asiassa niissä kansalaispalautteissa joita varmasti itse kukin meistä on saanut niin säätelyn tai vapautetun järjestelmän puolesta kuin sitä vastaan kaupassa myytävän alkoholin prosenteista ja hallituksen esityksestä alkoholilaiksi tai sen uudistamiseksi voi olla perustellusti kumpaa mieltä tahansa toiset meistä painottavat kansanterveyttä ja alkoholista aiheutuvien inhimillisten haittojen hillintää sekä sote kustannusten ja muun muassa lastensuojelukustannusten kasvua siksi tämä joukko haluaa painottaa kulutuksen vähentämistä ja siihen on perinteisesti vaikuttanut eniten kaksi asiaa hinta ja saatavuus tässä laissa saatavuus lisääntyy huomattavasti hinta laskee no sitten toisaalta ehkä verouudistus tasapainottaa sitä hintaa mutta ei niin paljon kuin tämän kokonaisuuden kautta mutta sitten jos ajattelemme alkoholilain tarkoitusta niin hallituksen omassa esityksessä alkoholilain kokonaisuudistukseksi sanotaan että sen keskeinen periaate on alkoholista aiheutuvien haittojen vähentäminen kun on kuullut asiantuntijoita ja lukenut niitä lausuntoja ja valiokunnan mietintöä niin tässä asiassa on selkeä ristiriita lain tavoitteen ja siinä olevien toimenpiteiden välillä toiset taas korostavat aivan perustellusti ja oikeutetusti yksilönvapautta vapautta valita itselleen myös vahingollisia asioita toinen painopiste olla kauppa tai elinkeinopolitiikka ja liberaalimmasta alkoholipolitiikasta hyötyy osa elinkeinotoimijoita eivät kaikki molempiin linjauksiin edustajilla on täysi oikeus ja sitä kutsutaan demokratiaksi mutta rehellistä kuitenkin olisi ottaa päätösten kustannukset huomioon sekä sisäministeri täällä eduskuntasalissa että lain esitellyt sosiaali ja terveysministeri ovat selvästi sanoneet että jos tämä lakiuudistus toteutuu niin tarvitaan lisää rahaa poliisille terveydenhuoltoon lastensuojeluun ja moneen muuhun asiaan

me saamme myös sellaisen lisätalousarvion joka näitä aukkoja täyttää mitä tästä syntyy sekä sote puolelle että järjestyspuolelle demokratian irvistelyä taas on se että eduskunta on joutunut käsittelemään tämän lain sosiaali ja terveysvaliokunnan mietinnön pohjalta siten että itse asiassa kun tuo ensimmäinen käsittely alkoi edes teoriassa ei pystynyt lukemaan valiokunnan mietintöä tähän keskusteluun mennessä se on sentään ollut mahdollista lukea ja kysyä ja tarkistaakin muutamia asioita sen pohjalta tämä on aika käsittämätöntä silloin kun meillä ei ole kyse budjettilaista joka olisi pakko viedä tietyssä aikataulussa läpi minusta se on huonoa demokratiaa toinen asia joka tekee tämän oikeastaan irvokkaaksi demokratian näkökulmasta on se mitä keskustelua me olemme käyneet etämyynnistä edustaja zyskowicz sanoi selkeästi perustuslakivaliokunnan jäsenenä että vaikka perusteluissa sanotaan jotakin niin jos pykälä ei asiaa kiellä asia silloin ole rangaistava kuitenkin tässä salissa on hyvin pitkälle vallinnut yksimielisyys siitä että etämyyntiä ei pidä sallia koska se vaarantaa omalta osaltaan alkon monopolin siksi minusta on käsittämätöntä että etämyyntiin liittyvä pykälä joka on nyt siis jossakin

minusta on kummallista se on kummallista varsinkin sen vuoksi että esittelevä ministeri sanoi että syyt ovat poliittiset erimielisyydet hän sanoi sen useasti minun on hyvin vaikea käsittää minne ne poliittiset erimielisyydet katoavat sen jälkeen kun tämä lakikäsittely on tässä salissa käyty varsinkin kun on on lukenut lehdistä erilaisia kommentteja joissa osa hallituspuolueiden edustajista haluaisi viedä vielä pidemmälle tätä vapautta ja tämmöistä liberaalia ajattelua alkoholipolitiikan suhteen on aika harvinaista että kakkoskäsittelyn yhteydessä esitetään epäluottamuslausumaa yhdestä yksittäisestä laista koska silloin me voimme kaikki esittää hylkäystä tai kannattaa hylkäystä tuolle kyseiselle laille

niiden asioiden vuoksi mitä tuossa aiemmin kuvasin kyse on tästä etämyynnistä ja kyse on myös käsittelytavasta jolla tätä lakia on viety kuin käärmettä pyssyyn olisi kohtuullista että lain perustelut ja pykälät eivät olisi ristiriidassa keskenään varsinkin silloin kun me tiedämme tässä salissa että ne ovat ristiriidassa keskenään joskus meille jää vahinkoja jotakin asiaa ei huomata ja sen jälkeen katsotaan että perustelut ja ristiriidat eivät ole aivan samassa linjassa mutta nyt minun aika pitkän parlamentaarisen urani aikana me olemme näköjään ensimmäistä kertaa tekemässä tietoista päätöstä siitä että perustelut ja pykälät ovat ristiriidassa keskenään kyllä se vain niin on että pimeässä tulee sutta ja sekundaa ja siksi kannatan edustaja kiljusen tekemää epäluottamuslausetta
arvoisa puhemies

kyllähän tässä prosessissa on monta epämääräistä kohtaa

mikä on siellä taustabuusterina yksi on tietysti aikuisten ihmisten mukavuudenhalu se on totta että että kätevämmin käy se vahvemman ostaminen sieltä lähikaupasta tai kioskista mutta reippaasti yli yhdeksänkymmentä prosenttia kaikista suomalaisista on hyvin lähellä muutaman kilometrin säteellä alkosta eli suomessa ei ole sitä ongelmaa etteikö jokainen suomalainen saisi saisi sitä juomaa mitä haluaa

ollut itse asiassa hyvinkin huolissaan suomalaisten päätöksestä jos tämä alkoholilakiesitys etenee ja ollut mieluumminkin ehdottamassa meille että mieto olut kauppoihin muut alkoon mietoja oluita ei voi juoda niin paljon että niistä humaltuu sillä tavalla kuin humaltuu nelosoluesta se on ihan tutkittua faktaa on toinen eurooppalainen juomakulttuuriin liittyvä asia jonka todella toivoisin tänne rantautuvan siellähän humalassa esiintyminen julkisesti tilaisuuksissa on erittäin paheksuttavaa se on yksi syy minkä takia siellä myös huolehditaan että että vaikka olisi juomia kuinka paljon tarjolla vahvojakin niin siellä ei humalaisia näy koska se on paheksuttavaa mutta sitten sanoisin kansalaisille jotka seuraavat että mielestäni nyt kansalaisten kannattaisi tarkkaan katsoa mitä heidän edustajansa tekevät kuinka he toimivat meillä on selkeä enemmistö asiantuntijoista ollut selkeästi sitä mieltä että tätä lakipakettia ei pidä viedä eteenpäin nyt meillä on iso osa kansanedustajia jotka hylkäävät asiantuntijoiden mielipiteen eivätkä vain mielipidettä vaan tutkimustuloksen ja ja äänestävät aivan toisin

nyt vaikuttaakin siltä että kansanterveys ei ole ollut päällimmäisenä ajatuksena tämän lain valmistelussa panimoteollisuuden ja myös elinkeinoelämän lobbaus on kuulemma ollut kovaa mutta nyt demokratia on puhunut ja eduskunta on on nostanut prosenttirajaa mutta etämyynnin osalta asia ei olekaan niin selvä olen valiokunnassa johdonmukaisesti kysynyt asiantuntijoilta onko etämyynti sallittu nykyisessä tai tulevassa ehdotetussa ehdotetussa laissa vastaukset ovat olleet ristiriitaisia sitten ei ole osattu vastata lainkaan vasta kuulemisen loppumetreillä kun myös perustuslakivaliokunta oli antanut oman lausuntonsa selvisi että epäselvyys etämyynnin osalta voi olla alkon monopoliaseman loppu alkon yksinoikeus myydä säädetyn prosentin vahvuisia juomia

yllätykseni oli iso kun tämä oli myöskin valiokunnan hallituspuolueiden edustajille iso yllätys

etämyynnin kieltoa koskeva lakipykälä oli kuulemma vasta loppumetreillä poistettu lakiehdotuksesta opposition edustaja valiokunnassa vaati että tästä syystä pitää kuulemista jatkaa että saadaan selvyyttä tähän asiaan mutta ehdotus äänestettiin nurin mielestäni lainsäädännön on oltava yksiselitteistä ja tätä epäselvää lakikohtaa on korjattava ennen kuin lopullista lakia hyväksytään tästä syystä kannatan myöskin edustaja kiljusen epäluottamuslausetta

arvoisa herra puhemies tästä alkoholilain kokonaisuudesta ollaan keskusteltu tosiaan jo jo kohta varmaankin kymmenettä tuntia ja moni asia on tullut sanottua mutta yhteen yksityiskohtaan otan tässä puheenvuorossa kantaa eli näihin poliisin resursseihin meillä hallintovaliokunnassa asian kuulemisen yhteydessä tuli esiin se että poliisi arvioi alkoholilain muutoksen johdosta tarvitsevansa sataseitsemänkymmentä henkilötyövuotta lisääntyvien tehtävien hoitamiseen kustannukset näiden sadanseitsemänkymmenen henkilötyövuoden osalta ovat noin kymmenen viiva viisitoista miljoonaa euroa ja kun sanon että sataseitsemänkymmentä poliisityövuotta menee tähän alkoholilain mukanaan tuomaan tilanteen muutokseen muistutan että meillä on poliiseja sen tällä hetkellä ja tässäkin eduskunnassa on useamman kerran sanottu että tämä määrä on aivan liian vähän turvallisuustilanteeseen ja poliisin tehtävien asialliseen hoitamiseen nähden nyt meillä on kuitenkin varaa voi sanoa tuhlata sataseitsemänkymmentä henkilötyövuotta siihen että poliisit päivystävät ja hoitavat juoppotyötä tuolla ravintoloiden äärillä aamukahden ja aamukuuden välisenä aikana poliisilausunnossa nimenomaan tämä kellonaika merkattiin sellaiseksi lisätyömääräksi joka joka tästä uudistamisesta syntyy samassa yhteydessä poliisi muistutti harmaan talouden kasvusta ja siitä riskistä mikä tämän lain muutoksen myötä tulee liittymään tämän harmaan talouden talouden kasvuun sekä siitä että esimerkiksi ruotsissa vastaavat kokemukset harmaan talouden ja järjestäytyneen rikollisuuden osalta ravintolatoimialan ympärillä tapahtuvissa tehtävissä ovat olleet esimerkkejä jotka ruotsissa ovat jo realisoituneet toivon että maan hallitus tämän lainsäädännön voimaantulon jälkeen vakavan huolen siihen että seurataan poliisin resursseja poliisien tehtävien kasvua tämä tilanne ei ole kansalaisten turvallisuuden kannalta toivottava

arvoisa puhemies tähän edustaja karin huolenaiheeseen poliisien riittävyydestä tämän alkoholilainsäädännön jälkeen sillä tämä mistä on esitetty huolenaihe on täyttä totta senkin puolesta mitä hallinto ja turvallisuusjaostossa puhuttiin aiemmin että me emme saa täysimääräisesti kaikkia opiskelupaikkoja täytettyä koska riittävästi ei ole poliisikoulutuksen kriteereitä täyttäviä opiskelijoita olemassa viimeksi siitä neljästäsadasta jäi uupumaan noin seitsemänkymmentä henkilöä nytten pitäisi sitten saada alkoholilainsäädännön jälkeen myös koulutettua jotta pysyttäisiin normitilanteessa ja se ei tule toteutumaan moneen vuoteen tämä on syytä rehellisesti tunnustaa tämä on yksi esimerkki siitä mihin alkoholilainsäädäntö johtaa mielestäni on hiukan epärehellistä äänestäjiä kohtaa esittää täällä semmoisia puheenvuoroja joissa sanotaan että ei ole mitään vaikutusta käytännössä mihinkään tällä nolla pilkku seitsemän prosentin

se ei sitä ongelmaksi tee vaan kaikki muu lainsäädäntö joka tämän rinnalla tulee unohtamatta myös sitä että olemme tällä hallituksen esityksellä myös jatkaneet sitten ravintoloitten anniskeluaikojen pidentämistä sinne neljään saakka ja jatkossahan ravintolat saavat olla auki vaikka kaksikymmentäneljä loppuu kello nolla neljä nolla nolla arvoisa puhemies alkoholihaitat inhimillinen kärsimys ja terveyshaittojen kasvu ei kyllä paljon painanut sillä puolella vaakakuppia vastapäätä tämmöinen populismi populismi äänestäjien kosiskelu tämän sanon näin koska tämä on mannaa niille henkilöille jotka eivät tätä haittavaikutusten sisältöä tunnista jokainen tykkää siitä kun puhutaan että saadaan helpommin alkoholia ja saadaan sitä edullisemmin ja mieluummin rajattomasti hyvinvointiyhteiskuntaa kuitenkin on rakennettu ja rakennetaan edelleenkin siten että heikosta pidetään huolta ja eletään niin sanotusti heikomman lenkin mukaisesti ei minulle eikä meistä monille muillekaan varmasti tee tiukkaa se että me joudumme rajoittamaan omassa elämässä omaa mukavuusvyöhykettä jotta muiden osalle paremmaksi alkoholilainsäädännössä on nimenomaan kysymys lasten hyvinvoinnista ja perheiden hyvinvoinnista ja niistä haittailmiöistä mitä tulee niihin perheisiin joissa alkoholin suurkulutus on täyttä totta tälläkin hetkellä on noin kuusisataatuhatta henkilöä joilla on vakava ongelma alkoholinkäytön suhteen siinä mielessä se on kyllä ihan näinkin monen tunnin keskustelun aihe arvoisa puhemies vielä hiukan palaan siihen aikaisempaan keskusteluun missä debatoitiin tässä salissa en ole täällä koskaan sanonut niin että täällä pidetään päihtyneenä vaan olen sanonut siitä että ollaan osallistuttu päätöksentekoon päihtyneenä ja se on täyttä totta ei tämä ole ensimmäinen kerta näin tapahtui myös viime vaalikautena jos vain te jotka istuitte täällä viime vaalikautena muistatte tämän meillä oli jopa tilanteita joissa jotkut menivät päihtyneenä puhumaan ja pääsivät siitä myös uutisiin saakka mielestäni eduskunnan arvovallalle ei ole sopivaa viettää pikkujouluja samaan aikaan kun täällä on istuntoja voisimmeko tätä perinnettä hiukan tarkistella tulevaisuudessa ja siirtää niitä pikkujouluja toiseen päivään tai myöhempään kellonaikaan toki tässä salissa nytten on perinteenä se että oppositio keksii sitten näitä äänestyshetkiä tänne pikkutunneille saakka samana päivänä kun on nämä pikkujoulut mutta oppositio ei ole siihen syypää ei se ole tuonut näille päiville esityksiä kuten tämän alkoholilain käsittelyä jolloin samanaikaisesti täällä yksi jos toinen viihtyy lasin ympärillä tämä ei tarkoita sitä että minä moittisin ketään missään tapauksessa ei minulla ole varaa moralisoida ketään kuka juo tai kuka ei pois se minusta minä vain sanon sen että se ei mielestäni ole ehkä kenenkään kannalta paras idea että toimittajat yhdessä edustajien kanssa täällä viettävät kosteita iltoja ja sitten ne toimittajat ja tuottavat niitä uutisia meistä

arvoisa puhemies

yksi vastalause esitys aikaisemmassa käsittelyssä koski tätä kolmattakymmenettätoista pykälää jossa alkoholijuomien maahantuonti ja etämyynti muutettaisiin hallituksen esityksessä toisenlaiseksi tämä alkoholijuomien rajat ylittävä etämyynti on kumminkin niin vakava asia että hallitus olisi voinut ottaa huomioon sen perjantaisessa äänestyksessä tämä perustuslakivaliokunnan huoli siitä että laki jää ristiriitaiseksi on aiheellinen tältä osin ymmärrän täysin edustaja tanuksen tekemän ja myös sosiaalidemokraattien sosiaalidemokraattien kannattaman ja kaikkien muiden kuin meidän puolueen kannattaman hylkäysesityksen meidän puolueessa nytten on tässä niin sanotut vapaat kädet ja meidän puolueessa sitten omalta osaltaan itse kukin tekee omat johtopäätökset tämän äänestyksen suhteen itse tulen kannattamaan tämän lakiesityksen hylkäystä nimenomaan tämän puutteellisen lainvalmistelun johdosta lisäksi ei voida vähäksyä sitä menettelytapaa millä tavalla eduskunnan arvovaltaa pidetään halpana tuodaan muutamaa tuntia ennen käsittelyä valiokunnasta kaksisataa sivuinen esittely johon ei ollut kenelläkään aikaa tutustua millään tavalla tämä ei ole hyvää lainsäädäntömenettelyä ja toivonkin että itse kukin sitten äänestystilanteessa pelkästään jo tällä perusteella rupeaa pohtimaan pitäisikö tämä vain palauttaa uudelleen valmisteluun sitä kautta että hylätään koko lakiesitys kiitos
arvoisa

puhemies ymmärrän että on harmillista että tämä keskustelu kestää melkein kymmenen tuntia mutta kun en ollut perjantaina äänestämässä enkä päässyt torstaina myöskään keskustelemaan aiheesta niin haluan nyt kirjoihin ja kansiin kertoa vielä kerran että poissaoloni perjantain äänestyksestä ei ollut mikään strateginen eikä harkittu poissaolo sinänsä vaan johtui pelkästään aikatauluesteistä varmistin vielä maanantaina että äänestykset ehditään käydä hyvissä ajoin ennen yhtätoista ja minulle kerrottiin että kyllä näin tapahtuu hyvin voit lähteä yhdentoista jälkeen lähtevään junaan

jolla on joitain paukkuja tehdä tilanteessa yhtään mitään sain hänet menemään hoitoon ja hän on jälkikäteen siitä kiittänyt toinen on hyvä ystäväni jonka kohdalla tilanne ei ehkä ollut ihan yhtä onnellinen toki hänkin on saanut alkoholinkäyttönsä kuriin mutta on todella avutonta ja lohdutonta seurata kuinka läheiset ihmiset kadottavat omat ystävänsä työnsä muistinsa lähes koko elämänsä kokonaisvaltaisesti tämä on mielestäni paljon kurjempaa kuin se että fiksusti alkoholia käyttävät ihmiset joutuisivat jatkossakin hakemaan juomansa alkosta mutta kun puhumme alkoholista puhumme aineesta jolla on aika iso rooli se on yleisin kuolinsyy se aiheuttaa meille miljardien eurojen kustannukset vuodessa ja sen aiheuttamista mielenterveys terveys tai tapaturmahaitoista kärsii puoli miljoonaa suomalaista siis lähes joka kymmenes meistä

ja harva tajuaa tätä mittakaavaa jokainen yli viisitoista vuotias suomalainen käyttää keskimäärin noin kymmenen litraa puhdasta alkoholia vuodessa noin kymmenen litraa siis jokainen eräs lääkäri on väittänyt että jos suomalaiset aloittaisivat alkoholin juomisen vasta kaksikymmentäviisi vuotiaina puolet suomen sairaaloista ja kaksi kolmasosaa sosiaalitoimistoista voitaisiin sulkea en tiedä onko mittaluokka oikea mutta mutta näin hän kertoo kun tilastojen mukaan kymmenen prosenttia ihmisistä käyttää yhdeksänkymmentä prosenttia alkoholista me helposti sanomme että kyllä tämä porukka on se joka saa alkoholinsa ihan mistä tahansa vaikka se kuinka vapautettaisiin ei siitä enää tarvitse olla huolissaan mutta kyse onkin muusta meillä on samaan aikaan alkoholin riskikuluttajaa tässä maassa ja kun puhuin tästä alkoholihaittojen kanssa kanssa töitä paiskivan työterveyslääkärin kanssa hän sanoi ystävällisesti silmiin katsoen että heli erityisen suuressa riskiryhmässä ovat nimenomaan keski ikäiset koulutetut työtä tekevät naiset hyvin sanottu otin kyllä nöyrästi peilin käteeni vaikka en vielä tunnustaudukaan alkoholin riskikuluttajaksi mutta tunnustan kyllä että varmasti kuulun siihen porukkaan jolla sellainen riski on tässä on suora lainaus eräältä lääkäriltä eivät ne olleet mitään sillanalusmiehiä jotka täyttivät sairaaloiden päivystykset ne olivat töissä käyviä isiä ja äitejä jotka toikkaroivat humalapäissään loukkasivat itseään tappelivat ja saivat aikaan avioriitoja ne meidän päivystyksemme näin totesi kaarlo simojoki helsingin sanomien haastattelussa aikanaan tässä hallituksen lakiesityksessä on paljon hyviäkin asioita iloitsen panimoiden ulosmyynnin sallimisesta iloitsen ravintoloiden tilanteen helpottamisesta enkä osaa olla loppumetreillä ihan hirveän huolissani edes limuviinojen tuomisesta kauppoihin sillä limukiljut ovat kaupoissa olleet jo vuosikausia kaikissa eri sateenkaaren väreissä sinisenä punaisena vihreänä ja keltaisena mutta kuten sanottu pelkään sitä että tällä lailla korjaamme pientä ongelmaa tavalla joka uhkaa pahentaa entisestään miljardien laskua alkoholin haitoista ja siksi en voi huomenna tätä lakiesitystä kannattaa tulen tulen kannattamaan edustaja kiljusen epäluottamuslausetta sekä tämän lakiesityksen hylkäämistä sosiaali ja terveysvaliokunnan esityksen puolella olisin pystynyt olemaan halusin tämän nyt ääneen sanoa ja vielä yksi asia jota en ole ainakaan tässä keskustelussa on nimittäin yksi asia jossa pystyisin olemaan jopa hallitusta avoimempi tässä uudistuksessa suomalaista alkoholin tuotantoa nimittäin koskee yksi ongelma

en ole kuullut puhuttavan meillä on paljon hyviä viinintuottajia meillä on paljon pienpanimoita mutta niillä on iso ongelma siinä miten ne pystyvät markkinoimaan tuotteitaan ulkomaille kun kun

on tullut maailmanlaajuisesti hifistelylaji on paljon tuhansittain ehkä jopa satojatuhansia miljoonia ihmisiä jotka haluavat nauttia juuri jotain tiettyä lajiketta tai tiettyjä erikoisuuksia olisi ymmärrettävää että näille meidän panimoillemme suotaisiin mahdollisuus markkinoida tuotteitaan englanninkielisillä sivuilla nyt se ei ole mahdollista ja suomelle se tarkoittaa varmasti ainakin ehkä miljoonien eurojen myyntitulojen menetystä olisin ollut valmis vapauttamaan nämä englanninkieliset markkinointisivut jotka eivät taatusti sairastuta alkoholismiin yhtään suomalaista tässä maassa kiitos

arvoisa puhemies

tässä salissa mutta sen ulkopuolella on keskusteltu paljon yksilönvapaudesta ihmisen vapaus on itseisarvo ihmisen vapaus on itseisarvo silloinkin ja ehkä erityisesti silloin kun hän päättää käyttää sitä pöljästi ihmisen vapaus on itseisarvo silloinkin kun hän käyttää sitä omaksi vahingokseen tiettyyn rajaan asti ihmisen vapaus on itseisarvo jopa silloin kun se maksaa meille muille koska mitä vapautta se muka muuten olisi vapauden itseisarvo on juuri siksi päättäjille niin kova haaste koska jo määritelmällisesti se antaa ihmisen toimia kuten hän haluaa ei kuten minä tästä syystä vasemmistoliitto vapauspuolueena pääsääntöisesti aina on yksilönvapauden kannalla ja minä henkilökohtaisesti usein silloinkin kun vasemmistoliitto ei sitä ole arvoisa puhemies siitähän ei tässä nyt ole kyse nyt on kyse niiden ihmisten vapaudesta yksilönvapaudesta ihmisen vapaudesta jotka eivät halua pöljäillä ja jotka eivät halua vahingoittua niistä sadoista ehkä tuhansista tuhansista suomalaisista joiden elämän suurimmat surut ja traumat liittyvät jonkun toisen alkoholinkäyttöön pikaisella skannauksella omasta lähipiiristäni yli puolet kuuluu heihin jos tässä maassa ei olisi alkoholia keksitty yli puolet minun läheisistäni olisi elänyt onnellisemman elämän tähän saakka kuin he nyt ovat eläneet aivan varmasti jokainen läsnäolija tässä salissa tuntee jonkun jonka tämä pätee näillä ihmisillä ei ole ollut vapautta pelosta vapautta huolesta vapautta oman elämänsä hallintaan vapautta kasvaa yhdessä rakkaittensa kanssa ja ei heidän surunsa lähteenä eivät ne joita kutsutaan väheksyvästi rappioalkoholisteiksi vaan pääsääntöisesti sellaiset ihmiset joita ei katukuvassa alkoholisteiksi tunnista ne ihmiset jotka tekevät jotakin ajattelematonta silloin kun ovat humalassa vaikka muuten ihan vastuullisista vastuullisista kansalaisista käyvätkin asiantuntijat niin lakimuutosten puolesta kuin sitä vastaan puhuneet ovat yksimielisiä siitä että lakiuudistus johtaa kulutuksen se tarkoittaa sitä että näitä suruja ja näitä traumoja on tulevaisuudessa joko vähän enemmän tai paljon enemmän kuin nyt meidän päätöksiemme seurauksena en itse käytä kovinkaan paljon alkoholia olen ollut kaksi kertaa elämässäni humalassa ja varmaan menen rankasti alle kaikkien keskiarvojen suomalaisten joukossa mutta jos minun vapauteni ostaa nelosolutta kaupasta silloin harvoin kun sitä haluaisin maksaa vaikkapa vain yhden lapsuuden niin hinta siihen on liian kova hinta yksilönvapaudesta maksetaan toisen yksilönvapaudessa

arvoisa herra puhemies erinomaisia puheenvuoroja tästä aiheesta enkä itsekään käy toistamaan niitä asioita joita liittyy tähän lain sisältöön jotka jo totesin ensimmäisen käsittelyn yhteydessä pidetyssä keskustelussa mutta haluan vielä alleviivata sitä että nähdäkseni sosiaali ja terveysvaliokunta ja lausun nonantajavaliokunnat ovat tehneet tässä perusteellista työtä ja siksikin on erikoista se että että tämä sali päätti olla tässä prosenttiasiassa asiantuntijavaliokunnan kanssa eri mieltä puhemies kahteen asiaan kuitenkin haluan vielä toinen on tänään tässä keskustelussa ehkä enemmänkin esille noussut huomio siitä että alkoholi ja erityisesti alkoholihaitat olisivat vain suurkuluttajien ongelma aivan kuten tässä edellä puhutusti osoitettiin jo hyvin viisaalla tavalla alkoholi koskettaa paljon muitakin henkilöitä kuin niitä jotka sitä alkoholia juovat ja sen johdosta vaikeuksiin joutuvat tai vaikeuksia aiheuttavat muutenkin haluaisin korostaa sitä että kun kokonaiskulutuksen tässä esityksessä ja mietinnössä arvioidaan nousevan niin se tulee tarkoittamaan sitä että jostakin niitä suurkuluttajia siis tulee lisää ja valitettavasti on niin niin että kun tämä prosenttikysymys täällä päätettiin niin kuin päätettiin niin on oletettavaa että yhä useammista ihan tavallisista suomalaisista ihmisistä tulee henkilöitä jotka eivät voi kulkea kaupassa oluthyllyn ohi ostamatta olutta tästä syntyy se riippuvuus ja tästä syntyy ongelmia jotka monilla valitettavasti eivät toki kaikilla mutta monilla pahenevat sitten kierteeksi asti josta on entistä vaikeampi päästä pois ei pidä nyt antaa sellaista kuvaa tässä keskustelussa että olisi kyse jostakin pienestä ja samasta joukosta ihmisiä joista me puhumme lisäksi haluan puhemies vielä todeta sen että tämä keskustelu tämän asian ympärillä on sillä tavalla ollut hämmentävää jo vuosikausien ajan että kun esimerkiksi tässä salissa keskustelemme hyvin usein ja huokailemme isojen taloudellisten asioiden äärellä ja erityisesti sieltä puhemiehestä katsoen oikealla salin laidalla ollaan valtiovarainministeripuolueen tavoin hyvin huolissaan siitä kuinka valtiontalous tulee kestämään erilaisia asioita niin samanaikaisesti me teemme täällä lainmuutoksia jotka kaikkien arvioiden mukaan johtavat yhä suurempiin yhteiskunnan menoihin kun itse sain tätä asiaa viime kaudella olla valmistelemassa niin totesin kyllä hyvin usein että hyvin mielelläni ottaisin siis suorina kustannuksina yli miljardi euroa esimerkiksi suomalaisen lastensuojelun tai vanhustenhoidon ongelmiin mielelläni olisin ottanut tuon rahan käyttöön mutta nyt me emme vain laita yksi piste jotain miljardia vaan todennäköisesti suurempia summia näihin haittoihin minä haluan kyllä kuulla mistä ne rahat otetaan on erittäin mielenkiintoista kuulla millä tavalla hallituspuolueet tätä taloudellista vastuutaan tulevat lähivuosien ja vuosikymmenten aikana sitten selittelemään ulospäin

tämä thln arvio sitä eikä tätä todista niin meillä on maailmanlaajuisia järjestöjä jotka toteavat että kokonaiskulutuksen kasvuun vaikuttavat kaksi asiaa erityisesti toinen on hinta ja toinen on saatavuus ei tässä salissa hyvät ystävät tätä tätä mustaa valkoiseksi puhuta vaikka kuinka olisi mielipide jostakin asiasta se tai tämä tai tuo puhemies sitten minä puutun lopuksi vielä tämän asian käsittelytapaan olen saanut olla tässä eduskunnassa kanssa minäkin jo jonkin vuoden ja sanon suoraan että tämä on poikkeuksellinen käsittely ensinnäkin valiokunnassa oli pyydetty että asiantuntijakuulemista olisi voitu jatkaa ei jatkettu hallituspuolueiden päätöksellä me kansanedustajat jotka emme olleet minkään valiokunnan jäseniä jotka halusimme ehkä seurata tätä kysymystä saimme tämän mietinnön minäkin kyttäsin tuossa kaarikäytävällä käsi ojossa milloinka paperi tuodaan siihen että sitä pääsisi lukemaan lämpimäisenä sain mutta pari kolme tuntia aikaisemmin ennen kuin keskustelu täällä se ei ole asianmukaista eikä ole kunniakasta käsittelyä suomen eduskunnassa eikä ole niiden menettelytapojen mukaista joihin yleisesti parlamentarismissa eri maissa on sitouduttu pahinta puhemies on kuitenkin se että minusta tuntuu tätä keskustelua nyt seuratessani että että politiikan pöytätavat ovat pahasti rapautumassa vaikuttaa nimittäin siltä että on ollut hyvin suuria vaikeuksia joillakin tahoilla päättää mitä mieltä ollaan

tässä maassa vaikuttaa siltä että on yritetty ajaa kaksilla rattailla tässä isossa isossa kysymyksessä ja viittaan tässä nyt tähän kadonneeseen pykälään josta viime viikollakin puhuimme joka poliittisten syiden vuoksi katosi tästä lakiesityksestä minä vain puhemies toivon sitä että me emme joudu palaamaan tai te ette joudu palaamaan tähän asiaan myöhemmin toteamalla että ohoh vahingossa meni monopoli tämä on kauaskantoinen ja arvaamaton päätös joka nyt on tehty tässä otetaan iso kansanterveydellinen ja kansantaloudellinen riski puhemies lopuksi tästä omantunnon vapaudesta hämmennyin siitä että tämä hallitusryhmien sopimus jolla tätä omantunnon asiaa oli määritelty joka täällä edustaja jokisen toimesta viime viikolla meille luettiin näyttää olevan eri sopimus kokoomuksen ja keskustan kansanedustajilla en voi pitää tätä millään mittarilla millään mittarilla oikeudenmukaisena kansanedustajien välillä puhemies toivon että tähänkin asiaan joku joskus kommentoisi jotain

arvoisa puhemies kun saimme sosiaali ja alkoholilain päätin että en lyö kantaani etukäteen lukkoon vaan kuuntelen siellä asiantuntijoita yritin siis olla mahdollisimman mahdollisimman puolueeton etukäteen koska minustakin olisi kiva ajatella että alkoholi on hauska ja vaaraton ja hyvinvointia lisäävä aine vielä kivempaa olisi kertoa tätä samaa sanomaa ihmisille ja saada sitä kautta suosiota mutta kuunneltuani useamman kuukauden asiantuntijoita en voi kantaa omallatunnollani sitä että päätöksentekijänä en perehtyisi faktoihin ja tekisi ratkaisujani joskus epämiellyttäviäkin niiden pohjalta kun poliisi sanoo niin kuin edustaja kari totesi että tarvitaan sataseitsemänkymmentä poliisia lisää mikäli tämä laki astuu voimaan ja kun täsmensin ja kysyin kysyin valiokunnassa lisää poliisi vielä totesi että he joutuvat jatkossa painottamaan poliisin työvuoroja niille alueille joilla ravintoloita on syrjäseuduilta pois ja niihin työvuoroihin jotka ovat aikaan ja he sanoivat suoraan että se on silloin jostain muusta pois eli suomalaisten turvallisuudesta ja jos lastensuojelun keskusliitto sanoo että joka kymmenes lapsi asuu nyt jo perheessä jossa vanhempien päihteidenkäyttö aiheuttaa akuutteja tai pysyviä haittoja joka kymmenes lapsi laskekaa tästäkin kansanedustajasalista kuinka monella tämän tilaston pohjalta olisi takanaan lasinen lapsuus niin en voi ottaa sitä vastuulleni jos sanotaan että työstä poissaolot lisääntyvät koska kolmekymmentäyhdeksän prosenttia työssäkäyvistä on alkoholin suurkuluttajia esimerkiksi upm arvioi että kaksikymmentäviisi prosenttia työstä poissaoloista on alkoholin siitä koituu yhteiskunnalle noin kahden miljardin euron menetykset katson että vastuullisen päätöksentekijän pitää ottaa huomioon myöskin taloudelliset menetykset jos nämä inhimilliset menetykset eivät ole ikään kuin riittävän vakavia mutta kyllä itselleni se suurin syy ovat kuitenkin nämä terveyssyyt se oli minullekin uusi tieto mitä syöpälääkäreiltä kuulin olen toki tiennyt että

alkoholi on karsinogeeni joka aiheuttaa haittoja mutta se oli uutta että alkoholi on merkittävä syövän aiheuttaja ja syöpäriski suurenee elinaikaisen käytön mukaan on käytetty että niin niin mutta ne ovat ne jotka kantavat tästä sitten sen riskin ja valtaosa ihmisistä on muita kuin suurkuluttajia hyvät kansanedustajat kun se ei ole niin se otatko sivistyneesti yhden lasin illassa ja olet eurooppalainen käyttäjä tai otatko kerran viikossa kaatokännit ei ennusta esimerkiksi syövän riskiä vaan se koko elinikänä nautitun alkoholin määrä korreloi siihen syövän riskiin myöskään mitään turvarajaa ei ole sairastumisen kannalta eli jo yksi päivittäinen annos lisää syöpäriskiä tämä on merkittävä asia kun katsotaan miten tupakasta aikoinaan keskusteltiin tupakan osalta vasta oikeustaistelu sai aikaan sen että että kun oikeudessa väitettiin että tupakka ei aiheuta terveydellisiä haittoja niin tuli syyte väärästä valasta nyt mietin että jos me täällä ikään kuin väitämme että ei alkoholista aiheudu terveyshaittoja tai että niitä terveyshaittoja aiheutuu vain suurkuluttajille emme ole oikeudessa mutta kansanedustajina ja lainsäätäjinä myös meillä on velvollisuus puhua totta ja pyytäisin pyytäisin kyllä kansanedustajia tarkistamaan tässä kohtaa näitä näitä faktoja no sitten on se että alkoholipolitiikasta ja sen muutosten terveysvaikutuksista keskusteltaessa syöpävaikutukset jäävät huomiotta minullekin oli uusi tieto että terveysvaikutukset siis alkoholin terveysvaikutukset alkoholisairauksien osalta tilastoidaan näitten alkoholisairauksien kautta ja ei huomioida kansanterveysvaikutuksia siis esimerkiksi vaikka syöpäriskiä jolloin meillä oikeastaan jää huomioimatta alkoholin vaikutus syöpiin kun me olemme puhuneet täällä että jokainen tietää joko oman tai läheisensä kokemuksen kautta jonkun joka kärsii alkoholiongelmasta niin aivan yhtäläisesti me varmasti jokainen tunnemme jonkun joka sairastaa syöpää jos emme jopa itse ole sairastaneet syöpää ja kaikki ne toimet millä ainakin itse pystyn auttamaan kansalaisiamme siinä että syöpäriskin määrä vähenee on tehtävä jotta olen itselleni rehellinen sitten haluaisin kahdesta asiasta puhemies vielä vielä sanoa toinen on se että että kyllä toivoisin jossain kohtaa eduskunnan ja kansanedustajien ikään kuin pohtivan sitä mikä vaikutus meihin on mielikuvamainonnalla me saimme kuulla valiokunnassa hyvin seikkaperäisen selvityksen siitä miten aikoinaan tupakkateollisuus on vaikuttanut ihmisten mielikuviin tupakasta ja miten myöskin alkoholiteollisuudella on vastaavanlaisesti ollut kansainvälisessäkin mittakaavassa myöskin omia viestejään ja sitä kautta mielikuvavaikuttamistaan yksi viesti on on ollut juuri tämä että juominen on normaalia ja pidättäytyminen on epänormaalia että kokonaiskulutus ei lisää haittoja sillä pieni poikkeava joukko on syypää haittoihin että kuluttajavalistus toimii paremmin kuin säätely vaikka kaikki tutkimukset itse asiassa toteavat toteavat toisin suomessakin toteutettiin muun muassa kaksituhattakaksitoista joisitko vähemmän kampanja joka siis oli ulkomainonta ja facebook kampanja ja sen sen avulla oli ikään kuin tarkoitus kyseenalaistaa sitä jos alkoholin mielikuvamainonta kiellettäisiin ja haluttiin vaikuttaa ihmisten mielipiteisiin siinä olisiko sillä sitten merkitystä

kampanjoinnilla on haluttu vaikuttaa

siitä että ylisääntelyä on on olemassa tällä hetkellä ja kielletty maailma oli esimerkki alkoholiteollisuuden ja tupakkateollisuuden tukijoukkojen rakentamisesta rakentamisesta yli intressiryhmien rajojen hyödyntämällä teollisuudenalojen välistä yhteistyötä tällainen kampanja järjestettiin nämä eivät siis ole minun lausumiani vaan valiokunnassa kuultua asiantuntijan kertomaa joka kyllä pysähdytti myöskin minut miettimään mistä omat ajatukseni ja mielikuvani ovat peräisin ihan lopuksi on pakko sanoa että kysymys alkon monopolista on minusta niin merkittävä kysymys että kun valiokunnassa kävimme usean kerran keskusteluja joissa itsekin pyysin että voisitteko selkiyttää miten sisäisesti on on sovittu tämä onko hallitus yksimielinen siitä että alkon monopoli säilytetään niin en saanut siihen vastausta useampaan kertaan sitä sitä yritin koska kaikesta keskustelusta ikään kuin kävi ilmi että että siitä ei ole yhtenäistä päätöstä vaan yritetään tehdä tehdä päätös molemmat puolet huomioiden ja tässä sitten on on tämä lopputulos no kun sitten me perjantaina täällä täällä äänestimme niin sen jälkeen olen saanut lukea lehdistä että että itse asiassa tarkoitushan oli juuri osalla hallituksen hallituksen sisällä se että että alkon monopoli voidaan murtaa minusta on käsittämätöntä että rehellisesti ei voida kertoa sitä tavoitetta joka on koska me voimme olla asioista eri mieltä mutta me voimme avoimesti käydä silloin sitä keskustelua mutta kun se

peittäen yritetään tuoda päätöksentekoon ikään kuin niin että että me emme voi käydä avointa reilua keskustelua niin minusta se on huonoa päätöksentekokulttuuria ja siitä edelleen olen kovin pahoillani

arvoisa puhemies edustaja salonen tässä

nosti erittäin tärkeän kysymyksen nostan sen edelleen myös itse vaikka olen puhunut tästä jo monta kertaa tänä iltana minun mielestäni tästä on nyt juuri kysymys siitä siitä mikä on alkon monopoliasema tulevaisuudessa nyt olisi korkea aika myös keskustan herätä tähän uskotteko todella että se että ministeri saarikko pystyttää työryhmän tuottaa myös tulosta että tulee se pykälä tästä etämyynnistä joka selkeyttää tämän oikeustilan uskotteko siihen se on niin kuin uskoisi joulupukkiin ja siihen että hän tuo kaikki ne lahjat jotka on sinne listalle laitettu minä toivon että olette oikeassa mutta minä en tällä hetkellä uskaltaisi luottaa siihen että siitä tulee mitään se on valtava riski ja sen takia minäkin kuulun nyt niihin jotka ovat sitä mieltä että jos on tarkoitus murentaa alkon monopoli niin se asia pitää lausua julki ja sitten käydään siitä keskustelua keskustellaan sitten siitä onko se hyvä vai huono asia se pitää tehdä päivänvalossa ja se pitää tehdä avoimesti ja tässä on joku ihmeellinen koira haudattuna vaikka mäyräkoira mitä sanoin aikaisemmin tänä iltana joku ihme juttu tässä on ja siitä kertoo myös tämä prosessi koko tämä prosessi viime torstain ja perjantain prosessi ei tämmönen ole tälle talolle kunniaksi että tällä tavalla menetellään ja en ole aikaisemmin koskaan nähnyt sellaista että ei anneta kansanedustajien saada tietoa se on käsittämätöntä

arvoisa puhemies olisi ollut erittäin tarpeellista saada sekä kokoomuksen edustaja zyskowiczilta että myös keskustan edustajilta vastauksia nyt tähän keskeiseen kysymykseen koska julkisuudessa on ollut paljon helpompaa puhua tästä prosentista onko se neljä pilkku seitsemän vai viisi pilkku viisi se on ollut tarkoitus koko ajan niin kuin tänä iltana tässä on on ollut tarkoitus kysyä näistä papereista alaikäisten papereista koska halutaan johtaa harhaan tätä keskustelua ikään kuin me että tässä on isompi kysymys tämän kaiken alla tämä on

jotain aivan ennennäkemätöntä arvoisa puhemies tämän johdosta minä näen niin että tätä lakia ei pitäisi nyt hyväksyä tällaisena vaan se pitäisi palauttaa valmisteluun kunnes me saamme selkeyden tästä etämyynnistä sitten se voidaan tuoda tänne takaisin ja silloin se hyväksytään

tässä sikaa säkissä se ei ole meidän tehtävämme meidän tehtävämme on säätää selkeitä lakeja
arvoisa

herra puhemies täällä on käyty todella hyvää keskustelua tänään ja niin kuin tuossa omassa puheenvuorossani nostin esille nämä terveyshaitat ja erityisesti syövän niin kyllä se ihan totta on mitä asiantuntijat sanovat ja se on kaikkialta myös luettavissa että toki syöpä on sairaus liittyy alkoholi ja kun siihen lisätään vielä lihavuus tulee lisää riskiä epäterveelliset elämäntavat vielä tupakka niin niin toki kaikki vaikuttavat kaikkeen mutta se ja juurikin esimerkiksi alkoholin ja rintasyövän yhteydestä ei mielestäni tarpeeksi kerrota itse kysyin asiantuntijalta sitä miten se on pystytty selvittämään ja toteen näyttämään että esimerkiksi alkoholilla ja rintasyövällä on yhteys tietenkään sitä ei pysty niin vain mistään tutkimuksista katsomaan että tämä on se syy vaan ja kyselyn kyselyn yhtymäkohtia kyllä on on erittäin tärkeää että ihan samalla tavalla kuin tupakka askissa on varoituksia niin voisi myös olla sitten alkoholissa jollakin tavalla jossakin onko se sitten alko tai kauppa tai kuka joka tiedottaa ja varoittaa mutta vielä tähän etämyyntiin kyllä se oikeasti on niin että jotainhan sinne on haudattuna ehkä siellä on joku bisneksen siemen ajateltuna että sitten kun on tämmöinen avoin tila niin on kuin avoin iso ikkuna olisi jätetty auki kukaan ei oikein tiedä mitä tapahtuu perusteluissa kielletään mutta pykälässä sallitaan onhan se outo tilanne että me teemme lainsäädäntöä mutta me emme tiedä mitä me itse asiassa täytyy sanoa että prosessina en anna montaa pistettä tälle pitkä käsittely yli kuusikymmentä asiantuntijaa on kuultu ja sitten vielä paperit päälle joten kyllä me olemme paljon kuulleet mutta sanon sen että kyllä joskus on tyrmätty kun olen esittänyt jotakin asiantuntijaa kuultavaksi esimerkiksi geronomiliitto on yksi jota olen toistuvasti pyytänyt aina tulee lausunto vain paperilla en saa heitä valiokuntaan toivon teiltä tukea seuraavan kerran kun esitän näitä asiantuntijakuulemisia

käytetty monia hyviä puheenvuoroja ihan muutaman seikan olisin vielä halunnut nostaa tässä on mietitty minkä takia alkoholi aiheuttaa sitä ja tätä terveysvaikutusta ja nyt viimeksi syövän taustatekijöinä kun puhumme alkoholista aineena mitä se todella on niin alkoholihan on solumyrkky alkoholi on solumyrkky ja ja pienintä turvallista annosta ei ole varmuudella olemassa niin kuin a klinikkasäätiön ylilääkäri on sanonut yli seitsemänkymmentä prosenttia hänen potilaistaan on tavan työssä käyviä jotka ovat vain ottaneet tavaksi ottaa sen lasin tai tölkin työpäivän jälkeen

että alkoholia oltaisiin tänä päivänä tuomassa yhteiskuntaan niin se ei ikinä saisi myyntilupaa ei ikinä sellaisilla taustatiedoilla alkoholi saisi tänä päivänä myyntilupaa sitten haluaisin sanoa että tietysti lainsäädännön pitäisi olla yksiselitteistä eikä jättää oikeusistuimiin mitään tulkinnanvaraan se on selvä mutta asia jonka haluaisin vielä tässä viimeiseksi nostaa esiin on oikeastaan se mistä edustaja kontula piti täällä erinomaisen puheenvuoron ajatellen lapsia ja lapsiperheitä yksi menetetty lapsuus on aivan liian korkea hinta sille että aikuisten olisi helpompi kauppareissullaan tai kioskilla käydessään ostaa vahvempaa alkoholia liian monta tapausta olen siellä päivystyspoliklinikoilla eri keskussairaaloissa ja terveyskeskuksissa nähnyt liian monta surevaa äitiä isää liian monta kärsivää lasta ja sen vuoksi toivon että kun huomenna äänestämme tästä se tulisi hylkynä

arvoisa puhemies kyllähän tässä nyt on viimeistään tämän illan ja tämän keskustelun kuluessa käynyt tämän lain perimmäinen tarkoitus selväksi monopoli on tarkoitus romuttaa sitä on täällä nyt useaan kertaan kysytty kokoomuksen eduskuntaryhmän jäseniltä onko monopoli tarkoitus säilyttää mutta siihen ei vastausta tule moneen kertaan hallituspuolueet ovat vedonneet myös siihen että tämä pykälä on hankala kirjoittaa mutta kyllä minä arvelen että on helpompaa korjata se pykälä jälkikäteen kuin tuoda kokonaan uutta pykälää tänne eduskuntaan valmisteltavaksi johon ei edes ole hallituspuolueilta yhteistä tahtoa

arvoisa herra puhemies se minkä takia itse äänestin viime perjantaina tämän hallituksen esityksen mukaisesti on kokonaisuus tässä esityksessä tämä nolla pilkku kahdeksan prosentin nosto siinä alkoholivahvuudessa jota tuolla päivittäistavarakaupassa myydään on loppuviimeksi aika pieni osa tätä koko lakipakettia kun sitä katsotaan kyllä minulle ainakin suurin tekijä on se että tällä pystytään ravintoloiden byrokratiaa purkamaan huomattavasti tuolla tällä hetkellä

estävät siis käytännön käytännön hyvän hyvän yrittämisen ja sen vuoksi pystytään vaikuttamaan esimerkiksi anniskelualueisiin joista saadaan näitä niin sanottuja karsinoita pois sitten pienpanimoille vähittäismyyntilupa lisää mahdollisuuksia kyllä minuun vaikuttaa myös se että viron tuontia pystytään suitsimaan alkon myyntiaikoihin tulee pidennyksiä happy hour tarjouksia mahdollistetaan kaiken kaikkiaan pystytään siirtämään sitä kulutusta enemmän sinne ravintoloihin myöskin minuun ainakin vaikuttaa tämä kokonaisuus siinä ja sen takia kannatan tätä esitystä ja tulen huomenna myös äänestämään sen

haluan edustaja savolalle todeta sen että meillä sosiaali ja terveysvaliokunnassa asiantuntijat totesivat että on väärä mielikuva siitä että ravintolat tulisivat hyötymään tästä hallituksen kokonaisesityksestä ja siellä tuotiin nimenomaan asiantuntijoitten näkemys ja myös perustelut sille että ravintolat tulevat kärsimään tästä kokonaisuudesta elikkä tämä teidän mielikuvanne siltä osin on väärä toivon että luette tämän sosiaali ja terveysvaliokunnan mietinnön ja ja katsotte sieltä tarkkaan nämä ennen kuin jatkatte tätä kommunikointia toinen asia on se että kysehän ei ole pelkästään alkoholiprosentista vaan kyse on myös valmistustavasta ja siitä että saatavuus laajenee kolmestasadastaviidestäkymmenestä ostomyyntipaikasta viiteentuhanteen vähittäismyyntipaikkaan ja sitten se tulee laajenemaan sen lisäksi vielä eri anniskelupaikkaan elikkä kyse on siitä että tämä saatavuus saatavuus tulee laajenemaan huomattavasti kaupoissa oluet tulevat olemaan bulkkitavaraa on arvioitu että oluitten hinnat tulevat laskemaan neljäkymmentä prosenttia elikkä tällä on monia sellaisia

voisiko sanoa negatiivisia sitten siltä osin mitä äsken omalta osaltanne totesitte me kaikki totta kai tuemme sitten niitä positiivisia ja myönteisiä asioita mutta kun tätä katsookin kokonaisuuden kannalta voi vielä tämän asian käsittelyn kohdalta huomioida sen että

arvoisa herra puhemies jatkan tästä edustaja hautalan puheenvuorosta todellakin tässä tässä on edustaja heikkisen lausuma jota olen sitten osaltani kannattanut siitä sitten äänestetään ja uskon että kokoomuspuolelta tälle lausumalle tulee tukea toivon että se ainakin osaltaan hälventää niitä pelkoja jotka liittyvät alkon asemaan ja ihan aiheellisia pelkoja ovatkin tässä lausumassa puututaan myös siihen että kotimaisten yritysten toimintaympäristö pitää pitää neutraalina ulkomaisiin yrityksiin nähden ja kiinnitetään huomiota siihen että verojen pitää olla sitten maksettuina kaikilla toimijoilla ovat ne sitten ulkomaisia tai kotimaisia tätä keskustelua on yritetty hämmentää eri yhteyksissä ja monilla tavoilla yksi hämmentämisen keino on se että on sanottu siis en syytä edustajakollegoita vaan julkisuutta että alkon hallintoneuvoston jäsenet ovat jäävejä perustuslain mukaan emme ole jäävejä jos olisimme jäävejä niin emme voisi päättää esimerkiksi kiinteistöverosta koska olemme kaikki siinä asiassa jäävejä emme siis todellakaan ole jäävejä toisaalta voisin olla silloin jäävi esimerkiksi sen kautta että omistan pörssiyhtiöiden pörssiyhtiöiden osakkeita joista tulee osinkoa joihin voi olla vaikutusta sillä miten tämä alkoholilaki muuttuu

arvoisa herra puhemies alkon monopoli tulee säilymään se on se on näihin pykäliin ne ne tullaan fiksaamaan kuntoon se on satavarma ei siitä tarvitse edustaja pekosen eikä eikä muidenkaan huolta huolta kantaa me haluamme pitää alkon monopolista edelleenkin kiinni mitä tulee tähän saatavuuteen ja siihen mihinkä edustaja kiljunen viittasi niin kyllä minun mielestäni se on ainoastaan hyvä asia että saatavuus saatavuus tai valikoima paranee kaupoissa kun tuonne maaseudulle tulee ja menee ei niitä alkoja siellä joka puolella ole se on ihmisen yksilönvapaus valita niitä juomia mitä hän haluaa ostaa kyllä minä ainakin haluan viedä tätä meidän juomakulttuuriamme siihen suuntaan että se on se on sivistynyt asia ostaa sitä sitä olutta joka nyt voi olla sitten nolla pilkku kahdeksan prosenttia jos sitä haluaa ostaa

tämä edustaja hanna kaisa heikkisen heikkisen tekemä lausuma on ihan tärkeä kun sitä lukee on hyvin samanlaista tekstiä kuin siinä meidän mietinnössämme silloin kun asiaa käsiteltiin ja tämä etämyynti nousi ongelmaksi niin tein muun maussa itse lausumaesityksen siellä valiokunnassa ja esitin että halitus voisi ottaa sen sinne sinne mukaan että tämä lausuma olisi erittäin tärkeä asia ja sillä erityisesti välittömästi laitettaisiin hallitusta toimimaan että tämä etämyyntiasia selvitettäisiin me halusimme todellakin sdpn esittämänä kuulla oliko se tullia ja harmaan talouden joo verottajaa nämä olivat ne asiat jotka nousivat meillä meillä mietintään ja joista olisi todella haluttu kuulla kyllä se tietysti täystyrmäys oli mutta onhan tässä monta monta kuviota meillä on joulu tulossa ja kaikki me haluamme juosta täältä joululomille sillä nopeudella milloin me täältä lähdemme sitten tätä mietintöäkin lykättiin eteenpäin en tiedä olisiko se nyt sitten ollut niin suuri asia jos olisimme torstainakin täällä istuneet vielä puhumassa tästä asiasta kaiken kaikkiaan kyllä lopputulemana sanottuna jos kahvi tuotaisiin tänä päivänä markkinoille se ei varmasti pääsisi mutta kyllä viina kaikkein pahinta on kyllähän alkoholi on myrkkyä minä toivoisin itse kun näitä lausumia tässä olen tehnyt oikeasti tämä kaikki keskustelu mitä me olemme käyneet on ollut äärettömän hyvää ja täällä on puhuttu semmoisia asioita joista välttämättä kaikki eivät edes tiedäkään esimerkiksi nämä terveyshaitat sun muut että me oppisimme käyttämään alkoholia sillä tavalla kun oikeasti se on viisasten juoma että on joku kohtuus ja joku raja ja että saataisiin vähennettyä sitä kulutusta kokonaan ei kuitenkaan koskaan saada haittoja vähennettyä mutta ei tarkoita sitä että jos meillä on alkoholia tarjolla kauniissa pullossa niin se käyttökin olisi sitten kahta kauheampaa näitä ajatuksia toivoisi pystyttävän ihan raittiuskasvatuksella viemään

arvoisa puhemies täytyy edustaja savolalle todeta hän ei varmaan ollut täällä salissa kun kun puhuttiin tuosta viimeksi että toivon nyt että lakataan vetoamasta tähän sivistyneeseen alkoholikulttuuriin koska terveysvaikutusten osalta sillä juommeko sivistyneesti yhden lasin viiniä päivässä vai juommeko kerran viikossa kaatokännit ei ole eroa on siis täysin itsensä pettämistä hokea tällaista että sivistyneesti juodaan ja sitten tämä on niin kuin hieno juttu ja mitään haittoja ei silloin tule näin tämä vain on faktana minäkin haluaisin uskoa toisin mielelläni haluaisin uskoa toisin mutta kun olen nämä asiantuntijoitten lausunnot lukenut en voi itseäni enkä muita pettää sillä että käyttäisin tällaista hokemaa hokemaa joka ei pidä paikkaansa no sitten toinen on tämä alkon monopoli joka on itse asiassa hirvittävän tärkeä asia keskustan edustajat nyt tässä toteavat hyvin reteästi että eihän monopoli nyt mihinkään ole murenemassa mutta kun valiokunnassa yritimme saada vastausta siihen onko hallituksella yhtenäinen kanta monopolin osalta niin emme saaneet vastausta sosiaali ja terveysvaliokunnan olisi pitänyt kolmen eri eduskunnan valiokunnan erityisesti tietenkin perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaan selkeyttää nykyinen epäselvä tilanne mutta emme voineet selkeyttää sitä koska teillä ei ollut yksimielisyyttä siitä että pykälä voitaisiin tehdä ei ollut yksimielisyyttä siitä ja jotta tämä etämyynnin pykälä voitaisiin tehdä pitäisi olla yksimielisyys siitä että alkon monopoli halutaan säilyttää ja niinhän se on että vähittäismyynnin luvanvaraisuus ja maahantuonnin rajoitukset ilmenevät laista mutta etämyynnin kieltoa ei laissa ole ja kun sitä ei ole niin meillä on olemassa laillisuusperiaate perustuslain kahdeksas pykälä mukaan ketään ei saa pitää syyllisenä rikokseen eikä tuomita rangaistukseen sellaisen teon perusteella jota ei tekohetkellä ole laissa säädetty rangaistavaksi ja tämä jättää aukon etämyyntiin joka uhkaa alkon

arvoisa puhemies itse asiassa jatkan tästä mihin edustaja salonen jäi nythän etämyynnin osalta tämä pykälä on ollut erittäin epäselvä mutta tämän jälkeen se ei itse asiassa enää ole epäselvä sillä perustuslakivaliokunta on lausunnossaan todennut että konkreettista kieltoa etämyynnin osalta ei ole

joka vielä siinä lakiluonnoksessa oli

joka koski nimenomaan tätä etämyyntiä se oli kirjoitettuna siihen hallituksen lakiluonnokseen se oli siinä kun lakiluonnos oli lausuntokierroksella mutta kun se lakiluonnos tuli meille valiokuntaan hallituksen esityksenä käsiteltäväksi se pykälä oli kadonnut tätä me olemme yrittäneet kysyä täällä eduskunnassa saada siihen selvyyden mihin ja miksi se pykälä on poistettu mutta siihen me emme vastausta ole saaneet ja kuten tässä jo aikaisemminkin totesin edelleen olen sitä mieltä että se pykälä olisi ollut helpompi korjata jos se olisi ollut jotenkin monimutkainen tai hankala mutta vaikea sitä on nyt tuoda hyvät edustajakollegat enää tänne kun teillä ei hallituksessa ole yksimielisyyttä monopolin säilyttämisestä eikä kyllä se on pikkasen hankalaa minun käsittääkseni tuoda enää tänne eduskuntaan ellei teillä ole sitten jotain keittiönovea mitä kautta te aiotte tämän lakipykälän tänne tuoda meille hyväksyttäväksi

arvoisa herra puhemies olen tottunut luottamaan edustaja savolaan ja ennen kaikkea edustaja savolan sanaan nyt sitaatti paperissani se on aivan varma sanoo edustaja savola että alkon monopoli säilyy te vakuuttelitte tätä opposition edustajille mutta kuunnellessani teitä mietin mahdoitteko kuitenkin puhua kokoomukselle vaikka katseenne oli tänne meille päin onko kokoomus samaa mieltä on ihan kaunis ajatus tuoda lausumaehdotus tähän asiaan mutta vielä kauniimpi ja lainsäädännön kannalta järkevämpi menettely olisi ollut tuoda pykälä puuttuva pykälä kadonnut pykälä jota nyt kovasti etsitään kolmaskymmenestoinen pykälä sillä ollut järjestettävissä jo lain tasolla nyt asia jäi enemmän tai vähemmän auki uskallan kyllä epäillä tätä varmuutta tältä osin vaikka edustaja savolaan henkilönä luotankin jos me menetämme tämän monopolin me emme menetä vain monopolia yhtä alkoa yhtä osakeyhtiötä vaan me menetämme

arvoisa

herra puhemies tässä on nyt kadonnutta pykälää etsitty ja täällä on moni viitannut tähän lausumaehdotukseen joka täällä pöydällä meillä tällä nimenomaan hallituspuolueet ovat tuomassa nyt ehdotuksen jolla alkon monopoli monopoli

täällä keskustellaan laidasta laitaan siitä mihinkä se pykälä hävisi missäkin kohtaa ja tämä nyt on tietysti sitten sitä juupas eipäs keskustelua mutta

elinkeinopuolelle ja ajatella sitä asiaa että me maa ja metsätalousvaliokunnassa huomioimme hyvin tarkkaan myös sitä millä tavalla maaseutuyrittäjyyttä voidaan tukea myöskin tässä lainsäädännön muutoksessa eli kun siellä pitopalveluyrittäjät pitävät syntymäpäiviä tai häitä niissä omissa tiloissaan he olisivat voineet ottaa sen juhlivan vieraan kuohuviinipullon ja tarjota sen siellä juhlissa vaikka heillä ei olisi näitä anniskeluoikeuksia tätä tämä laki ei nyt mahdollista sitten tietysti tullaan siihen niin kuultu että pitääkö mennä tienlaitaan ottamaan ne onnittelumaljat aivan naurettavaa miksei tässä voitu järjestää myöskin tätä niin

tässä ei aukea mikään tuontiviinan mahdoton käyttö jos tällaisissa juhlapaikoissa olisi voitu tämä toimittaa näin vielä kollegaedustajalle selvyyden vuoksi sen kerron että nyt nämä pitopalveluyrittäjät joilla ei ole anniskeluoikeutta sen oman

juhlia kesäisin ottavat eri kiinteistötunnukselle ja erottavat tehdä elikkä tämä on aika lailla kummallista ja tämä olisi pitänyt tässä laissa saada nyt kuntoon syy minkä takia minä halusin ottaa tämän tässä toisessa käsittelyssä vielä esille on vaan se että huomioitaisiin myös se että tässä aika paljon byrokratiaa kevennettiin koko lainsäädäntö on eri tavalla eri elinkeino osaan osuva mutta tällaisia pieniä korjattavia tänne vielä myöskin jäi
arvoisa herra puhemies viittaan vielä äsken lukemaani lausumaehdotukseen jonka heikkinen on tänne ehdottanut ja siitä edustaja pauli kiuru toi toi kokoomuksen näkemyksen ja saamieni tietojen mukaan myös sininen eduskuntaryhmä on tämän tämän takana on aivan tarpeetonta tässä yhteydessä puhua ylipäätään siitä että alkon monopoli olisi tässä murtumassa nolla pilkku kahdeksan prosentin nosto kauppaan siirrettävien alkoholijuomien osalta ei tule missään tapauksessa vaarantamaan alkon monopolia en usko missään tapauksessa esitettyyn esitettyyn näkemykseen siinä tapauksessa mikäli alkon verkosto harventuisi merkittävästi sehän tarkoittaisi käytännössä sitä että alkosta suoritettavien väkevien alkoholijuomien kertaostojen koko kasvaisi mikä taas lisäisi väkevien alkoholijuomien kulutusta siinä mielessä olisin hyvin levollinen nyt tämän esityksen

arvoisa puhemies tuohon stvn puolen mietintöön me pohdimme kyllä aika vakavasti talousvaliokunnassa tätä juuri tästä elinkeinonäkökulmasta ja aika vähän sinne tuli ainakaan niitä kirjauksia mitä me esitimme yksi on tuo minkä edustaja hakanen otti esille esimerkiksi juuri tämä pitopalvelukysymys voidaanko siellä savusaunalla sitten olutta ottaa missään tilanteessa ainakaan alkoholipitoista tämmöisessä pitopalveluyrityksessä toinen on järjestysmiesasia sataa henkilöä kohti aina lisää niitä jos puhutaan vain pelkistä pelkistä istumapaikoista yksi asia oli sitten markkinointi ja mainonta ajatellaan että meidän tarvitsee edistää suomalaista elintarvikevientiä ja tälläkin hetkellä alkolla täytyy olla kööpenhaminassa markkinointitoimisto että he pystyvät markkinoimaan tuotteita ja myymään niitä ulospäin koko euroopan alueelle

siis suomalaisia hyviä puhtaita erinomaisia vientituotteita plus sitten kun mietitään näitä meidän uusia tuolla esimerkiksi kyrö distilleryä ja vastaavia ja meidän meidän

tähän vientiin ja markkinointiinkin jäi vielä epäselvyyttä jäi sellainen että esimerkiksi nettimarkkinointi on sallittua osaltaan mutta asetuksessa ja viimeistään valviran toiminnassa on tällä hetkellä ristiriita asia eli tähän jää kyllä aika paljon ristiriitakysymyksiä sitten etämyyntikysymyskin oli meillä yksi mitä käsiteltiin tuli selväksi että kun ruotsissahan on vapaampi tämä etämyynti tällä hetkellä niin siellä on isompi osa kotipolttoista ja salakuljetusta tehdään enemmän kuin etämyyntiä tällä hetkellä eli se ei ole mitenkään vaarantanut systembolagetin toimintaa

ja olen täysin sen kannalla ja se kannattaa tutkia mutta kannattaa miettiä miten siellä ruotsissakin etämyynti on on toiminut tähän mennessä se on pelkkä prosentti arvoisa puhemies
aivan niin kuin edustaja pirttilahti totesi tässä lakipaketissa on ja siihen jää näillä näkymin sikäli kuin se hyväksytään äänestyksessä monia epäselviä kohtia tai kyseenalaisia tai tulkittavia tai huonoja kohtia siitäkin huolimatta että siellä byrokratian purkua on toteutettu ja vanhentuneita säädöksiä poistettu sellaista kysymysmerkillä olevaa ja juuri sen vuoksi sitten onkin hyvä kysyä miksi ihmeessä sitä tungetaan tämmöisellä vauhdilla eteenpäin jotta se olisi vuoden alussa voimassa kun me tiedämme että siitä vain pieni osa oikeasti voi edes tulla voimaan vuoden alusta no seuraava etappi on laitettu kolmen kuukauden päähän mutta niin kuin valiokunnassa muun muassa valviran edustaja totesi puoli vuotta tarvitaan jotta olisi kaikki systeemit niin kuin olla pitää kun laki tulee voimaan eli eli tästäkin näkökulmasta on hyvin kyseenalaista ja on ihmetelty monien edustajien toimesta mikä on se kiire jota oikeasti ei ole mutta sitten tuohon lausumaehdotukseen oikeastaan sen vuoksi palasinkin tähän kun kun sitä luettiin kun nyt kaikki hallituspuolueet ovat ikään kuin sen sen niin sanotusti allekirjoittaneet ja valmiita kanssa eteenpäin menemään että se on pitkä ja moninainen kun oikeasti se pykälä mikä sieltä hävisi on erittäin yksinkertainen kaksitoista yksinkertaista sanaa alkoholijuomien rajat ylittävä etämyynti ja kyseiseen myyntiin liittyvä maahantuonti suomeen on kielletty näin yksinkertainen jokaisen ymmärrettävissä oleva pykälä minun logiikkani mukaan huomattavasti selkokielisempi ja yksinkertaisempi kuin tuo lausuma jos tätä pykälää ei voitu viedä eteenpäin niin mitenkähän ihmeessä sitten tuon lausuman mukaiset toimet tulevat ensi vuonna menemään eteenpäin

keskustasta todettiin että siellä päin ollaan tämä lakiesitys tulee lisäämään ja se tulee lisäämään kulutusta eniten kohtuukäyttäjien parissa ja kuten asiantuntijat ovat todenneet näitten kohtuukäyttäjien alkoholinkulutuksen lisäämisen seurauksena tulee

terveystilan ongelmia muun muassa näitä syöpäsairauksia kuten täällä on nyt tänään puhuttu paljon mutta se aiheuttaa myös monia muita sairauksia samoin tämä tulee lisäämään nimenomaan nuorten parissa ja naisten parissa ja tällä hetkellä kaikkein eniten alkoholinkulutus kasvaa yli kuusikymmentäviisi vuotiaitten osalta eikä näytä siltä että tämäkään esitys tulee sitä yhtään helpottamaan sitten ruotsin osalta täytyy todeta semmoinen pieni korjaus että ruotsissa tällä hetkellä pohditaan nimenomaan sitä että tähän etämyyntiin tulee rajoituksia ja sitä sitä valmistellaan parasta aikaa mutta sitten haluan ottaa kantaa vielä tähän kun sanottiin että että keskusta on varma että monopoli säilyy kuitenkin tänäänkin on täällä aikaisemmin todettu ben zyskowiczin

että koska etämyynnistä ei rangaista niin sen seurauksena me emme voi tulkita että etämyynti olisi kiellettyä ja hän viittaa tässä siihen että perustuslain kahdeksannen pykälän mukaan ketään ei saa pitää syyllisenä rikokseen eikä tuomita rangaistukseen sellaisen teon perusteella jota ei tekohetkellä ole laissa säädetty rangaistavaksi kun

arvoisa herra puhemies en tiedä onko lohdullista vai lohdutonta että keskustapuolueen kansanedustajat tulevat tässä loppuhaminoissa sitten vielä heittämään löylyä kiukaalle varsinkin kun kuuntelin tuolla työhuoneessa edustaja hakasen puheenvuoroa maa ja metsätalousvaliokunnan lausunnosta tähän lakiesitykseen se oli pöyristyttävä se oli täysin mahdotonta se on alkoholilainsäädännön vastainen täysin käsittämätön ajattelumalli kun maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö ei lähtenyt

vaan nimenomaan maaseutuyrittäjien mahdollisuudesta niin että asiakas voi tuoda sinne omat juomat muistutan edustaja hakaselle että tällä hetkellä virosta saat tuoda no ei nyt ihan rekkakuormaa viinaa jos se menee omaan tarkoitukseen edustaja hakanen haluaa täällä ilmoittaa että suomessa yritys tai asiakas voi tuoda yritykseen alkoholijuomia virosta joita voidaan tarjoilla siinä tilaisuudessa sitähän se tarkoittaa jos sanotaan että asiakkaan tuomia alkoholijuomia tarjoillaan tilaisuudessa koska tällä hetkellä

asiakkaan omissa juhlatilaisuuksissa voidaan käyttää virosta tuotua alkoholia täysin käsittämätöntä kun kuitenkin yrityspuolueena pidän myös keskustaa suomen keskusta puoluetta niin kuin tuossa korjattiin että yritykset tasavertaisessa kilpailuasetelmassa kyllä on kummallista kuunnella tätä käytin tähän oikein varsinaisessa puheenvuorossani aikaa keskittyen siihen että valiokunnassa kokoomus keskustapuolue ja kaikki muutkin puolueet sietivät tämän mahdollisuuden ja halusivat sitä edistää olisi mukava kuulla edustaja hakaselta oletteko todellakin sitä mieltä että yritys ja yrityksen juhlatilaisuuksissa asiakas voisi tuoda sinne omat alkoholijuomat jotka on tuotu virosta voisiko olla niin että ne yritykset joilla on alkoholin anniskelulupa ovat eriarvoisessa asemassa jopa järjestyksenpidon kannalta joilla ei tällaista lupaa ole annetaanko siis asiakkaiden käsiin myös järjestyksen ylläpito

arvoisa herra puhemies tuohon aikaisempaan puheenvuorooni nyt liitän vielä yhden kysymyksen edustaja savola mainitsi tästä että on aivan varma että alkon monopoli säilyy ja edustaja heikkinen on tehnyt lausumaehdotuksen jolla tätä ilmeisesti nyt pyritään varmistamaan vielä varmuuden vuoksi kun kysyin käyttikö edustaja savola ikään kuin tämän uskonvahvistuspuheenvuoron tänne opposition suuntaan vai oliko tämä tarkoitettu enemmänkin hallituskumppani kokoomukselle jota tässä salissa näköjään edustaja kiuru kunniakkaasti puolustaa niin kysynpä tässä yhteydessä edustaja kiurulta onko kokoomus tämän lausumaehdotuksen takana vai jääkö lausumaehdotuksen taakse ainoastaan edustaja itse jonka näkemyksiä alkoholipolitiikassa arvostan hämmästelin että kun näistä pykälistä äänestimme

kaksi kokoomuksen edustajaa jätti äänestämättä kokoomuksen ryhmäpäätöksen mukaisesti jotta varmistetaan tämän lain läpimeno eduskunnassa onko edustaja kiuru ainoa kokoomuksesta joka tämän lausumaehdotuksen

arvoisa puhemies

tätä alkon monopolitilannetta ja historiaa taaksepäin miten meillä on eletty tämän alkon kanssa sehän johtaa siitä että kun kieltolaki päättyi niin kansa päätti kansanäänestyksellä että suomeen tulee alkon monopoliliike mistä ostetaan alkoholia ja nyt näyttää siltä että tällä

etämyynnin sallimisella lähdetään murtamaan tätä kansan tahtoa että meillä on alkon monopoli olemassa minua harmittaa tässä tilanteessa se että tämä on taas yksi reitti millä lähdetään mahdollistamaan sitä että meillä harmaata taloutta lähdetään sallimaan tämmöisellä kiertotiemahdollisuudella ja siksi pidän erittäin tärkeänä että olisi pitänyt nimenomaan lakipykälällä määrätä se että se alkon monopoli säilyy meillä ja samalla saadaan hoidettua valtion kassaan tulee ja joita me tarvitsemme siihen terveydenhoitoon kun näitä alkoholiriippuvaisia lähdetään hoitamaan

arvoisa herra puhemies kiitos edustaja mika karille kiinnostuksesta kokoomuksen linjaa kohtaan ja ilmeisesti vähän kiinnostaisi sekin mitä mieltä minä olen oikein hyvä että asia kiinnostaa ensin täytyy mika karilta kysyä olivatko sdpn rivit suorana äänestyksessä olivatko rivit suorassa ne eivät olleet suorassa olivatko kokoomuksen rivit suorassa eivät meillä oli molemmissa puolueissa yksi joka äänesti eri tavalla peli on yksi viiva yksi turha viisastella ja saivarrella tämän asian suhteen haluan kysyä mika karilta tai minun tekisi mieli kysyä mutta en kysy mitä mieltä teidän entinen puoluesihteerinne on tästä asiasta no en kysy sitä kysyitte kokoomuksen tuesta tälle lausumaehdotukselle voin taata että kokoomus tukee edustaja heikkisen lausumaehdotusta kysyn teiltä mika kari tukeeko sdp tätä hyvää lausumaehdotusta jolla pyritään turvaamaan alkon

arvoisa herra puhemies edustaja kari täällä edustaja mika kari meitä on kaksi karia vaikkemme sukua toisillemme olekaan mutta tätä edustaja etuliitettä tykkään kuulla täällä salissa edustaja kiurulle sanonkin että itse en vastaa sdpn kannasta varsinkin kun meitä sosiaalidemokraatteja täällä salissa on enemmän kuin yksi toisin kuin kokoomuksen hallituspuolueen edustajia

meillä omassa ryhmässämme kaikki paikalla olleet äänestivät jos näitä evidenssejä ei usko niin kannattaa katsoa eduskunnan sivuilta sieltä nämä asiat löytyvät esitin mielestäni ihan asiallisen kysymyksen onko tämän lausumaehdotuksen takana kokoomuksen ryhmä niin kuin täällä salissa tänään ollaan kuultu edustaja pauli pauli kiuru on ilmeisesti tämän lausumaehdotuksen takana mutta teitä on ryhmässä useampiakin jäseniä miten ryhmänne muuten aikoo tässä asiassa käyttäytyä muita kun ei ole paikalla niin ei voi muilta kysyä
arvoisat edustajat kun puheenvuoroja on jatkuvasti pyynnössä vain muutama voitaneen menetellä niin että ellei nyt aivan mahdottoman tärkeää kommentoitavaa ole mennään varsinaisilla puheenvuoroilla tämä lista loppuun edustaja pirttilahti
arvoisa puhemies todellakin meillä suomessa on noin puoli miljoonaa riskikäyttäjää ei varmaan kukaan tätä asiaa haasta mutta

tuontiviinaa mitä me tällä hetkellä laivoilla virosta ja latviastakin ja muualta tuomme noin seitsemänkymmentä miljoonaa litraa ehkä olutta kolmekymmentä miljoonaa litraa suurin piirtein ollaan näillä huminoilla vähänkin pois pois niiltä käyttäjiltä niin se on hyvä kun tuodaan iso lasti autotallin nurkkaan ja kun se siellä päivänkin vanhenee niin sehän on käytettävä pois ja siinä tulee kyllä naapurikin humalaan ja tulee hänestäkin riskikäyttäjiä eli jos me saamme tällä järjestelmällä jonkun verran edes sieltä pois niin se on todella todella hyvä asia edustaja myllykoski nyt kovastikin otti kiinni tähän maaseutuyrityskuvioon jos siellä pitokartanon tai pitoyrittäjän tiloissa nautitaan alkoholia ja se menee nyt tämän uuden lain mukaan niin siellähän ei sitten nautita sitä eikä siellä savusaunallakaan

ne bileet viedään työväentalolle sinne voi tuoda pakettiautollisen olutta ja pitoyrittäjä voi tuoda ruuat

sinne tämähän on sallittua täysin sallittua tänäkin päivänä tuoda sitä viron viinaa vaikka kuinka paljon mutta jos se on siellä ei voi sitä yhtä skumppaakaan ottaa

tämähän tässä oikeastaan hölmöintä on että pitää mennä sen rajan kuusiaidan taakse ottamaan ne skumpat eli eli tässä täytyisi joku järki olla

myllykosken kanssa ihan samaa että avataanko pandoran lipas sitten jollain tavalla tässä asiassa mutta millä tämä ratkaistaan joka tapauksessa

kyllä siellä pitopalveluyrityksissä varmaan skumppaa kilistetään ensi kesänäkin niissä häissä ja häissä ja syntymäpäivillä ei ei varmaan niin kuin joku on sanonutkin tätä tulla kovin tarkkaan katsomaan mutta se ero on että jos sinne työväentalolle tosiaan mennään viinalastin kanssa niin se saadaan rauhassa nauttia siellä

arvoisa herra puhemies edustaja pirttilahti aika selkeästi jo palasikin tähän edustaja myllykosken heittämään vastineeseen

kun ei lähdetä yhtään saivartelemaan edustaja myllykoski niin me olimme aivan samalla aaltopituudella valiokunnassa meillä oli vain pieni vivahde ero siinä minkälaisilla tiloilla voisi käyttää sitä kuohuviiniä ilman tarjoilupalkkiota

nyt ei kannata siitä saivarella vaan ajatella tätä asiaa niin kuin kuin asiana kun miettii sitä että että jos se pitopalveluyrittäjä tekee ruuat tarjoaa sen paikan ja halutaan häissä ottaa ainoastaan kuohuviinit ilman palkkiota

sitä ottaa vastaan pelätään sitä että että kilpailua vaarannetaan jos ravintolayrittäjä ja tällainen pitopalveluyrittäjä eivät ole samalla viivalla ei tässä ole kyse lainkaan siitä että tuodaan harmaata viinaa pakettiautolasti sinne ravintolan takapihalle

pitopalveluyrittäjälle jolla ei ole a oikeuksia ja ruvetaan siellä nauttimaan niitä ne jotka haluaisivat siellä pitopalveluyrityksessään tarjota alkoholia pysyvästi hoitaisivat varmaan a oikeudet sinne tiloihin jotta voisivat sitten tarjota sitä alkoholia mutta nyt on kyse siis ja valiokunnan lausumassakin oli kyse vain ja ainoastaan pienistä määristä ilman palkkiota tarjottavista esimerkiksi kuohuviineistä alkumaljoista minä en missään tapauksessa ollut avaamassa mitään isoja isoja näköpiirejä tässä siitä että että hiace kuormia ruvetaan juomaan tuolla tuolla pitopalveluyrityksissä vaan halusin tuoda elinkeinovapautta ja mahdollisuutta myöskin sinne maaseutumatkailutiloille vielä edelleen näitä juhlia järjestää

puhemies silläkin uhalla että ääni ei oikein kestä haluan käyttää juuri tähän asiaan puheenvuoron mielestäni ei missään tapauksessa voi tällaisia kahdenlaisia ravintolamarkkinoita luoda mitä tapahtuisi tällaisessa tapauksessa että asiakas tulisi olisi järjestämässä juhlia ja kysyisi ensimmäisenä saako tuoda tänne ravintolaan omat juomat kun ravintolayrittäjä jolla olisi alkoholilupa ilmoittaisi että tämä ei ole lain mukaan mahdollista niin tämä henkilö siirtyisi sitten toiseen ja hakisi niin kauan että löytyisi löytyisi toimija joka ilman lupaa lupaa sen tekee eli osa ravintoloista jäisi tässä tapauksessa kokonaan alkoholilain ulkopuolelle minusta tässä on hyvin yksinkertainen asia se luvan hakeminen ei ole mahdoton asia kolmessakymmenessä vuorokaudessa keskimäärin alkoholin anniskeluluvan en usko että se

edustaja kari edustaja mika kari
arvoisa herra puhemies ilmeisesti oli jäänyt edellisestä keskustelusta tämä puheenvuoro tuonne roikkumaan aion sitä käyttää ainoastaan sen verran että sanon että kun edustaja kiurun kanssa kävimme tätä keskustelua siitä kumpi meistä vastaa omasta ryhmästämme niin varmaan yksimielisesti toteamme että ei kumpikaan mutta mielelläni kyllä kysyn vielä edustaja kiuru teidän

mitä ilmeisimmin kokoomus ei ollut halukas kirjaamaan tätä kolmattakymmenettätoista pykälää hallituksen esitykseen uskotteko että tämän lausumaehdotuksen hyväksymällä kokoomus selkeästi ilmoittaa olevansa alkon monopolin takana tähän asti ainakin tunnelma on ollut kyllä siihen suuntaan että tämä etämyyntikysymys aukaisee ja vaarantaa alkon aseman alkoholipolitiikan keskeisenä toimijana tasavallassa

puhemies tämä etämyyntiasia on epäselvä ei sen takia että se pitäisi erikseen kieltää tai sitä pitäisi erikseen sallia vaan sen takia että se on jätetty epäselväksi olemme joutuneet tähän tilanteeseen sen takia että etämyyntiä ei voitu kieltää mutta ei haluttu sallia ei voitu kieltää mutta ei haluttu sallia me voimme laatia täällä vaikka sata lausumaa etämyynnin kieltämisestä mutta suomi ei voi ainoana eu maana kokonaan sitä kieltää kuitenkaan kukaan ei halunnut erikseen kirjata sitä sallimistakaan sen takia että sitten nousee hirveä haloo muun muassa alkon asemasta pitäisi pyrkiä pykälään joka sallii etämyynnin mutta säätelee sitä verottaa rekisteröi suomen ulkopuolelta suomeen myyvää tahoa lähtökohta eun valmisteverodirektiivissä joka siis jo hyväksyy tunnistaa etämyynnin on se että arvonlisävero ja alkoholivero maksettaisiin suomeen veronkiertoa voi siis olla vain se että lain määräämä vero jää maksamatta on totta että ruotsissa suunnitellaan muutosta etämyynnin sääntelyyn mutta sääntelyn muutoshan on mahdollista silloin kun on olemassa sääntelyä sallitulle toimelle tällä hetkellä siis ruotsissa etämyyntinä myytävän alkoholin osuus on yksi prosentti ja se on moninkertaista hinnaltaan verrattuna systembolagetin tuotteisiin jos se halutaan fiksusti tehdä en ole nähnyt vielä kertaakaan yhtäkään lausumaa jossa fiksusti tämä asia paketoitaisiin niin silloin tämä voitaisiin tehdä ilman suurieleisiä julistuksia alkon asemasta suurieleisiä mielipiteitä etämyynnistä vaan tehtäisiin tiukat arkiset tavalliset kunnollisen lainsäädännön edellyttämät pelisäännöt

puhemies värderade

täällä keskustellaan edustaja heikkisen ehdottamasta lausumasta pidän itsekin sitä lausumatekstiä parempana kuin sitä tekstiä joka hyväksyttiin mutta kysyn onko tavallista että hallituspuolueet joutuvat salissa tekemään uuden lausuman lakiehdotuksesta ja sen takia että tiedetään että se on puutteellinen

arvoisa herra puhemies kiitän edustaja parviaista joka osasi paremmin kuin minä omissa puheissani kuvata tämän problematiikan mitä se tarkoittaisi yrittäjäkentässä kun tuotiin esille työväentalot niin haluan nyt edustaja hakaselle sanoa että tämä sama asia koskee myös maamiesseurantaloja eivätpä nämä talot ole mitenkään erilaisia ja jos sanoitte että se on saivartelua niin kyllä kysymys oli siitä että valiokunnassa koetin korostaa sitä että maaseutumatkailuyrittäjyyttä voidaan perustaa vaikka vanhalle kansakoululle jolloin te siinä omassa lausumaluonnoksessanne olisitte antaneet mahdollisuuden sellaiselle perustettavalle maaseutumatkailuyritykselle tarjoilla siellä palveluita verottomana ja tuoda sinne omia alkoholijuomia se on täysin käsittämätöntä että te olisitte rikkoneet koko lupajärjestelmän sen kuinka hallitusti meillä tarjoillaan alkoholia kun se on luvanvaraista te olisitte murtaneet maaseutuelinkeinonharjoittajien mahdollisuudet pärjätä kilpailussa niitten kanssa joilla on jo nämä luvat kysymys oli siitä että olisin ollut tukemassa tätä jos olisi ollut kyse maatilamatkailuyrityksistä joittenka elinkeinotoimintaa tämä olisi voinut olla mutta pyyhkikää nyt se skumppalasillinen sieltä hääjuhlista pois koska sille jokainen hymyilee täällä en usko että kukaan nostaa morsiusparille maljan ja sen jälkeen ei olekaan mitään muuta juomaa niissä häissä

kiitos arvoisa puhemies tässä nyt on keskusteltu tästä elinkeinovapaudesta ja pitopalveluyrittäjistä ja ravintolayrittäjistä ja tässä on ikään kuin puolusteltu tämän lainsäädännön toimivuutta elinkeinon harjoittamisessa paremmin ja paremmilla valtuuksilla kuin aiemmin tässä sellainen puute omasta mielestäni että nytten kun anniskeluluvat muuttuvat yhdeksi luvaksi niin tämän jälkeen kuka tahansa anniskelulupaa hakeva saa myydä sitä kaikkea alkoholia mitä tässä suomen suomen lainsäädännössä saa tilavuusvahvuudeltaan myydä siinä mielessä en oikein näe tätä

varsinkaan ravintolayrittäjän liiketoiminnan parantamisena koska tämähän mahdollistaa sen että silloin kaikki jotka hakevat sen anniskeluluvan saavat myydä sen pitsan ohessa vaikka väkeviä alkoholijuomia kun itse ainakin näissä joissain ravintoloissa syödessäni olen tilannut vaikkapa nyt niitä virvokejuomatölkkejä niin yllätyksekseni en ole vielä koskaan huomannut yhdessäkään pitseriassa että niistä olisi maksettu verot suomeen edes niistä tölkeistä ne eivät ole pantillisia tölkkejä olleet tähän asti missään ainakaan pitseriassa sinänsä epäilen kovasti kun tämä alkoholipolitiikka nyt antaa sen mahdollisuuden jatkossa että se pitsayrittäjä saa myydä sen jälkeen minkä tahansa pitoista alkoholijuomaa jos hän sen luvan sinne hakee ja saa että kyllähän se pudottaa sen alkoholin hintaa väistämättä koska kilpailu tulee olemaan kovaa aikaisemminkin sanoin viime viikolla sitä että pelkästään korsossa on toistakymmentä paikkaa missä anniskellaan myös niitten erilaisten syömätuotteiden seassa ja ja jokainen ymmärtää sen että se että se ravintolayrittäjä joutuu ahtaalle kun se rupeaa happy hour tunneilla kilpailemaan sillä edullisella alkoholilla tämä ei mielestäni ole ihan loppuun asti ajateltu ja

arvoisa puhemies se että hinta laskee kulutus kasvaa ja sitä myötä kaikki haittavaikutuksetkin kasvavat lienee yksi keskeisimpiä asioita mitä asiantuntijakuulemisissa sosiaali ja terveysvaliokunta on kuulla saanut ja sitä myöten me kaikki tässä salissa siitä ei liene epäselvyyttä mutta kun tätä keskustelua on tuolla työhuoneella monta tuntia seurannut niin alkaa vähän erikoisella tavalla vaikuttaa siltä että ikään kuin lain keskeisiä asioita olisivat vaikkapa pitopalvelut tai kartanot ja skumppalasillisten anniskeluoikeudet näin ei taida olla mutta kun maaseudun elinkeinot ja tuo maa ja metsätalousvaliokunnan lausunto asiasta tuli mainittua niin haluan tuoda esille sen että mitä tulee maaseudun elinkeinoihin maakuntien elinkeinoihin niin kuulimmehan myös pienpanimoliittoa ja kyllä siinä niin taisi käydä että tuli kuulluksi että tämä prosenttirajan nosto huonontaa pienpanimoiden asemaa kaupoissa koska kilpailu kasvaa ja sillä nimenomaan provosoidaan ulkomaisia valmistajia tuomaan viiden prosentin tuotteet hyllyyn tämä neljän pilkku seitsemän tilavuusprosentin raja on ikään kuin kotimaisen pienpanimo oluen suojaraja ja kotimaisia panimoita ei totta vieköön ole paljon pienpanimot maakunnissa sitä vielä ovat suurista panimoista aidosti kotimainen on enää olvi kaikki muut isommat kotimaiset panimot ovat osa jotakin isoa ulkomaista panimoyritystä eivät ne ole kotimaisia panimoita enää ne

hyvin vahvoja alkoholituotteita saa aivan kaikista kaupoista ja se naapuri on tuossa idässä ovatko tavat eurooppalaistuneet ja juomakulttuuri siistiytynyt mielestäni eivät ole ja sitä kulttuuria lähempänä me kyllä juomatavoissa olemme olleet jo pitkään ja epäilemättä siellä pysymmekin kyllä tämän lain keskeisiä kysymyskohtia tässä vaiheessa kuitenkin on tuo ratkaisematon etämyyntikielto onko se tulossa lakiin vai ei ja mitä tulee tapahtumaan alkon monopolille se tässä hiertää

arvoisa puheenjohtaja ehkä tässä vaiheessa keskustelua on hyvä muistuttaa siitä että alkoholi on iloinen asia tässä on suuri väärinkäsitys siinä että konservatiivin ja liberaalin raja menisi jotenkin siinä neljän pilkku seitsemän ja viiden pilkku viiden välillä ainakaan talousliberaali ei ole sitä mieltä että keskolla ja s ryhmällä ja lidlillä menee niin huonosti että ne tarvitsevat tällaista erityistä lisäapua liiketoiminnalleen mutta kun edustaja rehn kivi tuossa kysyi onko tämä tavallista että hallitus tällä tavalla paikkailee keskeneräistä lainsäädäntöä mistä tässä ehdottomasti on kysymys niin ei se ihan tavatontakaan ole nimittäin muistuu mieleen tämä hallintarekisteröintilaki

ensin väitettiin kuukausikaupalla että mitään ongelmia ei ole ja sitten vaivihkaa eräänlaisilla ponsilla pyrittiin korjaamaan ne ongelmat joita äsken ei vielä edes ollut ja nyt tässä hallintarekisteröinnissä on käymässä niin että yksi ponsi on edennyt eli eli sijoituspalvelulaki ja toinenkin on nyt ilmeisesti pikkuhiljaa sieltä sieltä vmstä tulossa siis ongelma jota ei ollut mutta joka kuitenkin piti korjata vähän samanlainenhan tässä alkoholilainsäädännössä on ollut tämä keskustelu että tämä etämyyntihän oli aivan mitätön asia pitäisi mieluummin puhua tuosta ja tästä ja tuosta kunnes yhtäkkiä huomattiinkin että tämä oli eiffel tornin kokoinen ellei vielä suurempi asia ja itse asiassa aivan keskeisiltä osiltaan keskeneräistä lainsäädäntöä

arvoisa puhemies viina on viisasten juoma ja se on tosiasia että täällä on arvokkaita mielipiteitä ja meidän pitää kunnioittaa jokaisen omaa näkemystä ja kyllähän tänä päivänä kuitenkin alkoholiton niin joudut monesti selittämään myös sitä mutta se on myöskin tätä eurooppalaista kulttuuria joka laajenee mutta minä haluan palata vielä kerran tuohon edustaja myllykosken asiaan mistä tässä nyt jo tuli käytyä debattia kahdestaan ja muutkin osallistuivat jo hieman kyse oli siitä tilalukumäärästä kun puhuttiin maatila tai maaseutumatkailijoista minä en nyt löytänyt muistiinpanoani mutta joka tapauksessa alle sata tällaista tilaa tänä päivänä toimii maaseudulla suomenniemellä luku oli noin kuusikymmentä viiva seitsemänkymmentä jos minä oikein muistan tämä on täysin muistinvarainen luku ne toimittavat jatkuvasti joko ympäri vuoden tai vain kesäkuukausina erilaisia pitoja ja niillä ei ole ollut tarvetta hankkia a oikeuksia eikä b oikeuksia sinne sinne tiloille ne eivät ole ravintoloita ne pitävät siis maaseutumiljöössä juhlia aika moni tila nyt en lukumäärää sano koska ei ole faktaa on sellainen tila edustaja myllykoski

ole tilatunnusta ei ole maataloustukien hakija ei ole siis maatila mutta on maaseudulla on entinen maatila josta on pellot laitettu vuokralle jossa hoidetaan metsätaloutta ja on tällaista maaseutumatkailua siellä edustaja myllykoskikin voisi hyvin pitää vaikka nelikymppisensä elikkä elikkä tällä tavalla tämä asia toimii elikkä tällaisista tiloista oli kyse ja ja kyse oli ainoastaan siitä että meillä oli tulkintaero onko maatila vai maaseutuyrittäjyys ja ja tällä tavalla minä ainakin tätä asiaa lähestyn edelleen ja tästä alkoholiprosentista meillä on arvokkaita mielipiteitä kaikilla eikä lähdetä niitä kyseenalaistamaan mutta sitten yksi asia vielä kello käy aika paljon ja meinaan pitää vielä kuttupuheen ennen aamupuuroa että siihen

arvoisa puhemies todella tästä on pitkään keskusteltu ja aamupuurot lähestyvät tässä on keskeneräisyyksiä niin kuin tuossa edustaja harakkakin mainitsi ja erilaisessa muussakin lainsäädännössä näitä on korjattu ja todellakin hallintarekisteriin tulee vmstä vielä lisää korjauksia ja toivottavasti päästään hyvään lainsäädäntöön itse juuri mainitsin nämä talousvaliokunnankin murheet ja esitykset ja niitä ei ole otettu huomioon esimerkiksi tämä järjestysmiespykäläkin tässä on aika katastrofaalinen pienille pubijärjestäjille ja muille niin että samalla se kohta korjata ja myös tämä pienpanimoiden markkinointi ja vientiasia sitten me varmaan saamme ja toteamme semmoista informaatiota kuin viikonlopun uutisissa tästä meidän

kyllä minä olen nähnyt pienpanimoyrittäjiä jotka iloitsevat tästä tästä uudesta lainsäädännöstä se tuo heille mahdollisuuksia he lähtevät sitoutumaan uusiin investointeihin minä ihmettelen sitä mitä negatiivista täällä me nyt vellomme varmaan tämmöisessä jonkinlaisessa tilassa kun me olemme kahdesta asiasta ehkä päättäneet ja erilaisilla omilla mielipiteillä toinen puoli on voittanut ja toinen ehkä tässä niin sanotusti hävinnyt ja sen mielipiteen mukaisia uutisia haluamme hyväksyä ja ehkä lukeakin lehdistä mutta minä ainakin luin tästä positiivisena ja peukutin peukutin näille

puhemies tätä alkoholikeskustelua on tietysti käyty jo monta tuntia ja ja monena eri päivänä se kertoo siitä että asia puhuttaa ehkä ehkä myös siksi että asia jakoi mielipiteitä varsinkin nämä tietyt yksityiskohdat ja ennen kaikkea

valiokunnassa edes annettu aikaa asianmukaiseen käsittelyyn mutta on muitakin pieniä yksityiskohtia vaikkapa nämä jotka äsken tuossa edustaja pirttilahti mainitsi toiveita että tämä laki nyt sitten kuitenkin kohta pian taas avattaisiin ja niitä korjattaisiin minusta tämä kertoo kyllä valitettavasti tästä tästä prosessin huonoudesta siinä mielessä kun tätä niin kauan jo tehtiin meillä olisi hyvinkin ollut mahdollisuus ottaa tässä vielä lisäaikaa niin että kerralla kuntoon pidän todella valitettavana sitä että näin ei toimittu vaan tämä nyt kiireellä tässä tässä joulun alta koetetaan saada pois käsistä tietäen että se tulee kuitenkin palaamaan tänne saliin vielä jossain muodossa ja toivottavasti tulee toivon että tämä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

arvoisa puhemies olemme puhuneet alkoholista jo aika pitkään mutta jatketaan vielä ihan pieni hetki alkoholiverolla arvoisa puhemies vasemmistoliitto yhtyy tähän valtionvarainvaliokunnan mietintöön alkoholin valmisteverotuksen muutosten osalta mutta alkoholin käyttö ja ja kulutustapoihin vaikuttavat kuitenkin myös muut veroratkaisut joita olisi nyt myös tässä yhteydessä tarkastella alkoholinkulutuksen painopisteen siirtyminen pois kodeista valvottuihin tiloihin ja sosiaalista kanssakäymistä edistäviin tiloihin olisi meistä äärimmäisen tärkeää ja se voisi osaltaan vähentää alkoholihaittoja ja edistää ravintolakulttuuria mutta tämä hallituksen esitys alkoholilaiksi josta me olemme puhuneet täällä jo varmaan lähemmäs yksitoista tuntia ei tue tätä tavoitetta sillä alkoholin saatavuus tämän lakiesityksen myötä lisääntyy hinta laskee ja kulutus siirtyy entistä enemmän koteihin kuten edustaja kiljunen totesi varmasti tuossa noin muutama tunti sitten yksi tapa rohkaista tällaista kulutustottumusten muutosta mistä tässäkin salissa tänään koko ilta on suurin piirtein puhuttu olisi ravintola alan anniskelun hinnan alentaminen suhteessa kotimaiseen vähittäismyyntiin sekä ulkomaiseen tuontiin esitetty alkoholiveron korotus painottuu oluisiin ja muihin mietoihin juomiin jotka ovat ravintolakulutuksen päätuotteet joten sen vaikutusten voi arvioida olevan jopa päinvastainen vaikka korotus onkin anniskelussa prosentuaalisesti pienempi kuin vähittäismyynnissä puhemies edellä olevan perusteella esitän vastalauseen yksi mukaista lausumaehdotusta eduskunta edellyttää että hallitus valmistelee ja tuo eduskunnan käsiteltäväksi esityksen ravintola anniskelun arvonlisäveron alentamisesta muiden ravintolapalveluiden tasolle

kannatan edustaja pekosen tekemää esitystä ja olen edelleenkin sitä mieltä että alkoholinkäyttö suunnattuna ravintolaan on parempi kuin että sitä kotona jatkuvaa rylläämistä

arvoisa puhemies huolimatta

mukaisesti on siirtää verotuksen painopistettä työn ja yrittämisen verotuksesta haittaveroihin hallitusohjelmassa on sovittu lisäksi että alkoholiveroa tarkistetaan jos viron veronkorotukset antavat siihen mahdollisuuksia koska virossa on päätetty huomattavasta alkoholiveron korotuksesta seuraavalle kolmelle vuodelle hallituksen linjaus voidaan laittaa täytäntöön perusteita ei poista myöskään se että viron hallituksen seuraava voimaan tuleva veronkorotus on päätetty kuitenkin virossa puolittaa verotasoon voimakkaimmin vaikuttaneet korotuspäätökset on nimittäin jo tehty helmikuun helmikuun korotustason virossa on siten merkitykseltään aika vähäinen siis esityksen tarkoitus on ehkä ensi sijassa fiskaalinen jolloin tavoitellaan

lisäystä alkoholiverotuottoihin esityksellä on lisäksi terveyspoliittinen tavoite vähentää alkoholin kokonaiskulutusta ja siihen perustuvia moninaisia haittoja joista täällä on on paljon puhuttu esitys on kaikkiaan tavoitetasoltaan ja perusteiltaan valiokunnan mielestä johdonmukainen jatko sitä edeltäneille vuosien kaksituhattakahdeksan viiva kaksituhattaneljätoista aikana toteutetuille viidelle veronkorotukselle niiden tapaan myös nyt ehdotetut korotukset on pyritty mitoittamaan ja kohdentamaan niin etteivät ne lisää merkittävästi

tämä koskee kaikkia alkoholiryhmiä mutta painottuu lievästi muihin kuin väkeviin alkoholijuomiin siis painottuu hieman niihin joiden joiden jakelu tässä laajenee

päätösten myönteisestä vaikutuksesta kertoo se että alkoholin verotuotto on pysynyt varsin vakaana kokonaiskulutuksen laskusta huolimatta se oli jo vuonna kaksituhattakymmenen miljardi miljoonaa euroa ja se on tasaisesti noussut noin miljardiin kolmeensataanviiteenkymmeneen miljoonaan

valiokunta puoltaa tämän esityksen peruslinjausten hyväksymistä verotason vähäisin tarkennuksin koskien käymisteitse tehtyä siideriä puhemies

matkustajatuonnista on paljon puhuttu se on pysynyt jokseenkin tasaisena noin

neljäsosaa tilastoimattomasta kulutuksesta joka on kaikkiaan noin kaksikymmentäyksi prosenttia matkustajatuonti on nyt sanon oman mielipiteeni ongelma ja ja sitä sitä myöskin niin kuin tiedämme sekä eu jäsenyyteen liittyvin veronkevennyksin että muin veronkevennyksin edistetään alkoholiin liittyy myös elinkeinopoliittisia näkökohtia alkoholi

tuotteiden valmistuksessa kuin edelleen myynnissä matkailussa ja ravintolatoiminnassa veropolitiikassa myös nämä näkökohdat on otettava osaltaan huomioon valiokunta toteaa toisaalta että alkoholijuomien vähittäismyyntihinnat ovat nousseet reaalisesti noin kaksi prosenttia vuosina kaksituhattakymmenen viiva kaksituhattakuusitoista tähän nähden tilanne on ollut siis suhteellisen vakaa

veronkorotukset kasvattavat toisaalta sitä eroa joka on matkailun ja ravintola alan suhteessa matkustaja alusten verottomaan myyntiin valiokunta pitää tältä osin hyödyllisenä sitä tarkastelua jota yritystukien uudistamista koskeva parlamentaarinen työryhmä parhaillaan tekee tämä tarkoittaa sitä että nyt olisi olisi mahdollisuus tarkastella esimerkiksi näitä viihdelaivojen verotukia valiokunta on pitänyt tärkeänä sosiaali ja tavoin että seurataan matkustajatuonnin kehitystä ja että tullin voimavarat turvataan alkoholin tuonnin valvonnassa tullihan toteutti tehoseurannan vuonna kaksituhattaviisitoista ja sillä oli positiiviset seuraukset puhemies tämähän liittyy tuohon edelliseen lakiesitykseen omalla tavallaan ja ja minusta on hyvin perusteltu esitys

arvoisa puhemies haluan kommentoida näitä molempia lakeja sekä alkoholilakia että tätä mitä nyt käsitellään kun hallituksen painopisteenä selkeästi etu näissä laeissa ja alkoholilaissa panimoteollisuus selkeästi hyötyy tästä tilavuusprosentin korottamisesta niin jotenkin tuntuu siltä että olisi ollut parempi jättää tämä korotus ja samalla olisi voinut jättää tämän alkoholiveron korotuksen mikä olisi koskenut tasavertaisesti kaikkia alkoholijuomia tuojia maahantuontia ja yrityksiä

arvoisa puhemies hyvät kollegat

voidaan sanoa että saatavuus on jo vaikuttanut kulutukseen ehkä enemmän kuin hallitus oletti toivotaan että esimerkiksi tämä veromuutos on asia joka joka kannustaisi hallitusta seuraamaan hyvin tarkkaan sitä mitä alkoholilain muutoksen seuraukset ovat ihan riippumatta siitä minkälaisia seurantaponsia tähän tavan vuoksi lisätään merkille pantavaa oli todellakin se että tämä

ja tämä alkoholivero olivat sillä tavoin kytkeytyneet toisiinsa että käsittelymme verojaostossa oli tästä syystä melko lailla muodollinen oli selvää että erityisen huolellisia kansanterveydellisiä tai muita sosiaalisia vaikutusarvioita ei ei esitetystä veronkorotuksesta tehty eikä vertailtu erilaisia malleja vaan oli keskitytty siihen että että se kohdistuu juuri niihin tuoteryhmiin joiden saatavuutta tällä alkoholilailla oli tarkoitus lisätä ja tavoite oli melko lailla tarkalleen fiskaalinen valiokunta siis näin ollen totesi että tässä on turha lähteä pohtimaan sitä olisiko sen pitänyt suuntautua enemmän väkeviin vai millä tavalla se oli olisi ollut parasta mahdollista alkoholipolitiikkaa jonka asiantuntemus ei tietenkään meillä ole kovin korkealla mutta ei meillä ollut juurikaan asiantuntijakuulemisiakaan aiheesta ainoa muutos mikä esitykseen tehtiin oli niin sanottu lex ala nissilä joka liittyy käymisteitse valmistetun siiderin verokohtelun muutokseen mietinnössä siitäkin kaikki olimme yksimielisiä me käsittelimme verojaoston asiantuntijakuulemisissa myös tätä paljon nyttemmin esillä ollutta etämyyntiä verohallinnon ja tullin edustajat kertoivat että vain muutama etämyyjä on rekisteröitynyt arvonlisä ja alkoholi ja valmisteverovelvolliseksi ja suhtauduttiin myötämielisesti siihen ajatukseen että että tätä seikkaa säänneltäisiin jatkossa siksi esitin mietintöömme kappaletta joka olisi nimenomaan pyrkinyt huomioimaan sen että suojeltaisiin verokertymää ja laillisia elinkeinoja niin että etämyyjät rekisteröityisivät julkiseen rekisteröityisivät julkiseen verorekisteriin silloin ostajillakin olisi tietynlainen velvollisuus tai ainakin mahdollisuus halutessaan tietää että alkoholin toimittaja täyttää lakien ja velvoitteiden määräykset mutta ikävä kyllä tämä ei jaoston enemmistön pirtaan sopinut johtuen ehkä juuri siitä että itse pääasia eli tämä alkoholilaki oli oli tältä osin tarkoituksellakin jätetty avoimeksi

eli kun kun ei voitu kieltää eikä haluttu sallia niin täytyi jättää se auki näin muodoin ehkä tämmöistä vastuullista veroajatteluakaan ei tässä sitten voitu edistää toivottavasti meillä on tilaisuus siihen pian ja vielä pikemmin kuin pian suhtaudun luonnollisesti sympaattisesti siihen ajatukseen että meillä olisi varaa myöskin alentaa ravintoloiden alkoholimyynnin arvonlisäveroa mutta kuten vastalauseesta käy ilmi sen staattiset kustannukset olisivat satakaksikymmentä miljoonaa euroa olisi kiinnostavaa tietää vastalauseen esittäjiltä kuuluuko tämä sadankahdenkymmenen miljoonan euron tulonmenetyksen kattaminen teidän vaihtoehtobudjettiinne vai millä tavoin satakaksikymmentä miljoonaa jonka suuruiset leikkaukset luonnollisesti meitä oppositiossa suuresti aina pöyristyttävät ajattelitte kattaa

kannatan hallituksen esitystä alkoholiveron nostamisesta tässä tavoitellaan sadan miljoonan euron luokkaa olevaa rahoitusta ja yhtä lailla sitten se olisi noin kuusi kuusi senttiä olutpurkkia kohti tämä on mielenkiintoinen ongelma mikä tässä vasemmistoliiton millä tavalla me saisimme asiakkaita enemmän ravintoloihin ja minkälaiset dynaamiset vaikutukset tällä esityksellä voisi olla nyt edustaja harakka toi tämän luvun satakaksikymmentä miljoonaa miinusta tähän ja sen löytyisikö sieltä niin paljon positiivisia asioita sitten millä me voisimme sen kattaa oikeastaan kysynkin miltä puolelta vasemmistoliitto esityksensä kattaisi ja toinen olisi kyllä mielenkiintoista nähdä mikä on se dynaaminen kehä mitä sieltä kaikkenaan voisi tulla tämän kautta ja saisimmeko me enemmän vielä ravintoloihin ravintoloihin toimintaa olen ihan samaa mieltä edustaja semin kanssa siitä että kun paremmin ravintolaympäristössä hyvän ruoan ja hyvän musiikin ympäristössä tämmöinen tarjoilu tapahtuu niin se on hyväksi hyväksi kaikille näille tuottajille meidänkin ryhmässä on musikantteja jotka sanovat että se on kyllä ikävää mennä sinne kolmen neljän aikaan soittelemaan että kun saataisiin ihmiset vielä aikaisemmin sinne ravintoloihin olisiko tämä se yksi virike siihen mutta mielenkiinnolla kuuntelisin niitä lukuja mitä vasemmistoliitto näihin

arvoisa puhemies edustaja harakka tuossa hyvin avasi sitä valiokuntakäsittelyä ja sitä sitä faktaa että käytännössä kai tässä nyt ei tällä verotuksella niin hirveästi alkoholipolitiikkaa haluttu tehdä vaan tämä oli kytketty tähän alkoholilain kokonaisuudistukseen ja tämähän oli varmasti myös se syy millä sitten saatiin tämä

ei tosiaankaan saanut edes haluamiaan kuulemisia tehdä loppuun niin kuin hyvässä prosessissa pitäisi tehdä minusta tämä on kyllä erittäin valitettavaa että että tässä lähdettiin tällä tavalla pelailemaan tämä ei ole kyllä kunniaksi oikein kenellekään nämä asiat sekä alkoholin verotus ja se miten sillä ohjataan alkoholipolitiikkaa että itse tuo alkoholilaki ovat kyllä molemmat semmoisia isoja asioita jotka pitäisi käsitellä niistä aidoista lähtökohdista käsin mitä se laki käsittelee ja ja miettiä sitä kokonaisuutta ilman että niitä kiireellä nyt viedään läpi ja ja tämän kytkyn takia pakotetaan meidät päättämään niistä tämän budjettilain

ovat jättäneet vastalauseen ja ovat esittäneet siinä ja vaihtoehtobudjetissaan alkoholiveron kokonaiskorotukseksi kaksisataa miljoonaa euroa eli sata miljoonaa enemmän kuin mitä hallitus on esittämässä tässä valiokunnan mietinnössähän on viitattu viiteen aikaisempaan veronkorotukseen ja niiden tuomiin positiivisiin vaikutuksiin mutta näiden aiempien veronkorotusten yhteydessä ei myöskään lisätty samanaikaisesti alkoholin saatavuutta kuten hallitus on nyt tekemässä nimenomaan näitten hallituksen toimien vuoksi tarvitaankin suurempi veronkorotus kuin mitä hallitus on nyt esittämässä ja nimenomaan varsinkin jos vähittäiskaupassa myytävien alkoholijuomien alkoholipitoisuutta korotetaan hallituspuolueiden toiveiden mukaisesti silloinhan toteutuu se että vahvemman oluen myynnin siirtäminen alkosta ruokakauppoihin alentaa merkittävästi hintoja

paljon tämän illan aikana puhuttu liittyvät kuolemansyythän ovat viime vuosina olleet työikäisten yleisin kuolinsyy nämä alkoholihaittojen tuomat lisäkustannukset julkiselle taloudelle ovat useita miljardeja euroja vuodessa ja sitten jos otetaan huomioon tuotantomenetykset työelämässä ja muut haitat niin kustannukset ovat moninkertaisia eli näitä kun olemme sitten laskeskelleet ja asiantuntijoilta kyselleet niin ryhmämme tuli siihen johtopäätelmään että veronkorotusta tarvitaan tasapainottamaan tätä tilannetta tuplasti enemmän kuin mitä hallitus on ehdottamassa

arvoisa herra puhemies kyse on ollut vastalauseesta meidän meidän näkemyksemme mukaan tässä ei ole huomioitu dynaamisia vaikutuksia mihinkä edustaja pirttilahtikin viittasi jos me kymmenen viimeisen vuoden aikana olemme menettäneet maran alueelta eli majoitus ja ravitsemusalalta viisitoistatuhatta työpaikkaa niin on päivänselvää että arvonlisäverotuksen kautta voitaisiin lähestyä sitä onko se satakaksikymmentä viisikymmentä tai sata miljoonaa euroa mutta joka tapauksessa itse näkisin henkilökohtaisesti kun tähän meidän näkemykseemme olin erittäin hyvin sitoutunut olisi pitänyt viidelle pilkku viidelle luoda oma veroluokka josta olisi otettu se sata miljoonaa ja sitä kautta mahdollistettu tämä ravintoloiden alkoholin alviveron laskeminen siinä hetkessä kun tätä pohdittiin vielä silloin meidän näkemyksemme oli selkeästi se että nämä kaksi asiaa pitäisi yhdistää toisiinsa jotta syntyisi tasapaino sen veronkannon ja veron veron saatavuuden kannalta ja ne työn dynaamiset vaikutukset olisivat tulleet ja mikä tärkeintä jokaisessa hetkessä pitää nähdä se että jos kotona juominen vähenee että ravintoloille nyt annettiin normista vapautus ilman lupia hakea jatkoaikoja siirrytään siihen että me pystymme juomisen määrää ja juomisen ajankohtaa aikaistamaan ravintoloissa eli mahdollistetaan ravintoloitten palveluiden ja työllisyyden kautta tapahtumaan tätä nauttimista aiemmin ohjaten niin että ei tarvitse tirpoa sinne puoli viiteen asti niin sitä kautta jos lasketaan näitä dynaamisia vaikutuksia alkoholihaittojen osuus työelämässä olisi ollut paljon pienempi

arvoisa puhemies se nyt jäi vastaamatta millä ajattelitte kattaa ihan oikeassa elämässä ja oikeassa budjetoinnissa tämän sadankahdenkymmenen miljoonan euron aukon jos nyt hyväksytään nämä dynaamiset vaikutukset jotka tässä vastalauseessannekin nyt on sitten huomioitu eli se että maksettavaksi tai tappiota valtiolle kahdeksankymmentä miljoonaa euroa niin onhan sekin nyt iso raha ja jos teillä ei ole korjatkaa jos olen väärässä omassa vaihtoehtobudjetissanne varattu näitä varoja kun me hyvän budjetointitavan mukaan aina arvioimme staattisia kustannuksia ja sitten erikseen voimme todeta että joitain dynaamisiakin vaikutuksia on niin olkaa hyvä ja kertokaa millä ajattelitte kattaa tällaisen veronmenetyksen tosiasiassahan tässä kävisi niin että tämän aiotun alkoholiveron korotuksen joka on kuitenkin perusteltu suhteessa saatavuuden lisääntymiseen te kuittaisitte kokonaan ja poistaisitte tämän alvialennuksen takia

ajatellut vastata omalla puheenvuorolla mutta voin yhtä hyvin vastata vastata näin kun on esitetty kysymyksiä useampaan otteeseen tämä esitys ei sisälly vasemmistoliiton sisältyy kyllä meidän talousarviovastalauseeseemme eli pidämme pidämme kyllä vapauden tehdä myöskin sellaisia esityksiä joita ei ole ollut mahdollista huomioida siinä vaiheessa kun vaihtoehtobudjetteja laaditaan tosiaankin se arvio tässä on se että osa näistä menetyksistä katetaan nimenomaan alkoholiveron tuotolla eli tällä korotuksella ja meidän arviomme mukaan siis jos ainoastaan staattisia laskelmia arvioidaan miljoonaa mutta meidän arviomme on se että todennäköisesti dynaamisten vaikutusten jälkeen nämä menetykset olisivat pienemmät kuin alkoholiveron kiristyksen lisätuotto ja näin se on

verojaostossa kyllä käsiteltiin tätä etämyyntiä muun muassa edustaja harakka sitä hyvin avasi kuitenkin todettiin että se on alkoholilakiin kuuluva kysymys ei suoraan verokysymys

kun on sanottu että alkoholinkulutukseen vaikuttaa saatavuus ja hinta niin niin siinä mielessä tämä verokysymys liittyy tähän kokonaisuuteen tässä minusta meillä ei kuitenkaan ole mitään sellaista koplausta olemassa mutta sillä tavalla nämä liittyvät toisiinsa minusta tuossa vasemmistoliiton vastalauseessa on kyllä pointti siinä mielessä että todellakin majoitus ja ravintola ala on tullut alaspäin jo pitkään ja sen kilpailuolosuhteet ovat ovat hankalat myöskin viittaan tässä tähän viihdelaivamatkailuun joka turun seudulla ja helsingin seudulla aidosti kilpailee ravintolatoiminnan kanssa

voidaan huomioida mutta tässä vaiheessa oli tärkeätä että tämä sata miljoonaa mikä tässä tulee voidaan käyttää työn verotuksen ja siinä mielessä rahoitusta tuolle vasemmistoliiton vastalause esitykselle todellakin on vaikea nähdä

arvoisa puhemies jokaisella puolueella vuorotellen on yleensä tarpeita ehdottaa alennettua arvonlisäveroa johonkin asiaan kuten nyt alkoholin tarjoiluun ravintoloissa kannattaa kuitenkin muistaa että alennetut arvonlisäverokannat aina lisäävät yrityksen ja verohallinnon kustannuksia ja aiheuttavat rajanveto ongelmia kaikkiaan tällainen monipolvinen järjestelmä on kohtuullisen kallis ja tehoton verojen keruussa keruussa kun meillä vielä samaan aikaan on on istumassa yritystukityöryhmä pitää muistaa että alennetut arvonlisäverot ovat iso osa meidän yritystukijärjestelmäämme ja päinvastoin kuin luoda lisää alennettuja verokantoja meillä on erityinen tarve yhdistellä entisiäkin verokantoja ja saada

enää uusia alennettuja arvonlisäverokantoja kannattaa myös muistaa se että alennettua arvonlisäverokantaa kokeiltiin noin kymmenen vuotta sitten parturi kampaamoille siinä toivossa että palvelun hinta olisi laskenut joissakin parturi kampaamoissa niin myös tapahtui mutta ei läheskään kaikkialla vaan vaan lopputulema oli muutaman vuoden jälkeen se että arvonlisäverokanta palautettiin ennalleen ja jokainen hinnoitteli tuotteensa kuten tekee sama olisi todennäköisesti käymässä myös ravintoloiden osalta

arvoisa puhemies otin tämän puheenvuoron kun edustaja ala nissilä totesi matkustajaliikenteen matkustajaliikenteen erilaisista yritystuista ja nosti esille tämän että aivan totta nämä tietyt viihderisteilyalukset kilpailevat pitkälti ravintoloiden kanssa

kertoa että vihreiden vaihtoehtobudjetissa matkustajaliikenteen tukea oltaisiin vähentämässä vähentämässä viisitoista miljoonaa kohdistaen ne nimenomaan

viihdehenkilökuntaan jota näissä matkustajalaivoissa on ei ei niihin jotka huolehtivat rahtiliikenteestä tai tai siitä itse miehistöstä jotka laivaa ohjaavat toivon todella että että keskustakin tulee tulee tähän esitykseen mukaan kun näitä yritystukia perataan siinä yhteisessä yritystukityöryhmässä koska koska se on aivan totta että että ne ovat nyt epäreilussa kilpailuasetelmassa verrattuna maissa sijaitseviin erilaisiin konferenssi ja majoituspalveluihin
arvoisa

puhemies oli hyvä kuulla edustaja anderssonin tarkennus että jos nyt oikein siteeraan he ottivat vapauden lisätä menoja sen jälkeenkin kun vaihtoehtobudjetti oli esitelty näin ollen olette nyt sitten tuoneet aivan uuden asiakirjan tähän käsittelyyn se on vaihtoehto lisäbudjettiin mutta mikäs siinä sata miljoonaa euroa lisäbudjettiin ja voitaneen tulkita että myös lisäbudjettinne on alijäämäinen tämän verran vakavasti puhuen tämä on semmoinen vapaus jota emme ole itsellemme suoneet sosiaalidemokraateissa niin mukava kuin olisikin rahoittaa kaikenlaisia hyviä hankkeita ja saada suosiota monilta kohderyhmiltä tästä itse asiasta voitaisiin kyllä joskus laajemminkin arvoisa puhemies nopeasti haluan vielä antaa myös vihreille kiitosta siitä että he ovat aina järjestäneet vaaliristeilyn kuivalla maalla hotellissa tukien

arvoisa puhemies en ihan täysin allekirjoita tätä edustaja harakan kritiikkiä joka ei siis tunnu suuntautuvan meidän meidän vaihtoehtobudjetointitapaamme kohtaan toisin kuin edustaja järvinen joka tässä puuttui itse asiaan ja ilmaisi kantansa siihen mikäli edustaja harakka haluaa meidän vaihtoehtobudjettiimme niin voidaan toki hänelle sellainen tehdä ideana tässä oli joka tapauksessa se että meillä on myöskin rahoituskeino esittää eli ideana oli se että me pystymme kattamaan suurimman osan näistä tulonmenetyksistä alkoholiverotuksen kiristyksen kautta jota muistaakseni ei myöskään ole erikseen mainittu meidän vaihtoehtobudjetissamme eli kyllä tämä on ihan vastuullisella asenteella tehty esitys tavoitteena tietenkin myöskin osallistua tähän alkoholipoliittiseen keskusteluun meidän mielestämme tämä olisi ollut huomattavan paljon vastuullisempi tapa edistää suomalaisten juomatapojen muutosta ja myöskin suomalaista työllisyyttä kuin tämä alkoholiprosentin nosto ja vahvempien juomien siirtymistä kauppoihin johon eduskunta nyt sitten äänestyksen jälkeen

arvoisa puhemies muistuttaisin edustaja harakkaa siitä että vaihtoehtobudjetit ylipäätään sen muotoisina kuin me niitä nykypäivänä teemme ovat varsin uusi instituutio tässä eduskunnan budjettikäsittelyssä myös sosiaalidemokraattien piirissä on on ollut hyvin tavallista ennen nykyistä muodollista vaihtoehtobudjettikäytäntöä tehdä erilaisia esityksiä erilaisissa paikoissa budjettikäsittelyn aikana niin kuin kaikille muillekin ryhmille siinä ei ole mitään outoa tai ihmeellistä vaihtoehtobudjettien

ideana on osoittaa että on mahdollista tehdä asioita toisinkin on olemassa realistisia tapoja toteuttaa erilaista politiikkaa kuin se politiikka joka on hallituksen esittämässä virallisessa budjetissa näin ollen on pelkästään järkevää ymmärrettävää ja ja tarkoituksenmukaista että sen jälkeenkin kun vaihtoehtobudjetit on laadittu verraten varhaisessa vaiheessa keskustelu elää ja niitä vaihtoehtoja tuodaan edelleenkin esiin sen mukaan miten keskustelu elää tämä on ainoastaan järkevää ja ajassa kiinni olevaa politiikkaa
arvoisat edustajat silloin kun listalla on yksi tai korkeintaan kaksi puheenvuoron pyytäjää on kohtuullista että emme enää päästä vastauspuheenvuoroin siihen väliin vaan pyydän että pyydetään normaali puheenvuoro

arvoisa herra puhemies tämä vaihtoehtobudjettitoimintatapa varmaan kehittyy matkan varrella uskon näin ja toivon näin koska on ihan hyvä että opposition vaihtoehto on peilattavissa hallituksen vaihtoehtoon mutta vähintään yhtä tärkeätä niin kuin edustaja harakkakin on tässä todistanut on se että vaihtoehtobudjetit myös ovat keskenään vertailtavia silloin käytännössä vertailtavuus hallituksen esitykseen on tasapainoisempi ja ja voi sanoa reilumpikin kun meillä ei ole erilaisia tapoja tehdä vaihtoehtobudjetteja totta kai hallituksenkin esitys on aina reaalitalouden kannalta ehkä varmaan ihan reilua sanoa paremmin ajassa oleva ja ja arkirealiteetit ymmärtävä mutta kyllä täytyy sanoa että tässä kuuden viiva seitsemän vuoden aikana vaihtoehtobudjetitkin ovat kehittyneet oikeaan suuntaan niin että ihan reilu ja hyvä vertailukohta hallituksen esitykseen me yritämme kattaa kaikki ne menot joita itse esitämme ja

puhemies kiitos vastauksista halusin vain varmistaa että asia oli näin että että vastaavaa tuloerää ei ollut tämän tämän menon kattamiseksi suhtaudumme siis budjetteihin ja ehkä rahankäyttöönkin sitten hiukan hiukan eri tavoin olen kyllä edustaja kontulan kanssa samaa mieltä siitä että että näitten budjettien ei tulisi ikään kuin liikaa kahlita tätä tätä poliittista mielikuvitusta ja poliittista keskustelua että sitä pitäisi pystyä käymään näitten ulkopuolellakin mutta juuri sen takia tuntuu niin erikoiselta se että tämä sinänsä ansiokas keskustelu jossa oli edustaja järvisenkin näkökannat siitä että tämän arvonlisäveron alentamisen hintajoustot ovat varsin kyseenalaisia voitaisiin käydä ikään kuin sen asian puitteissa eikä niin että on tällainen helposti suosion kalasteluksi tulkittava euromiljoonamääräinen ponsi ja vastalause tässä joka on siis tarkoitettu vakavasti otettavaksi vaihtoehdoksi sille millä tavalla hallitus ajatteli rahojansa käyttää tai muut oppositiopuolueet kaikkia hyviä tarkoituksiaan rahoittaa se keskustelu tulisi käydä toisessa muodossa kuin vakavasti tarkoitettuna talousarvioesityksenä

puhemies kauniiksi lopuksi täytyy sanoa että jos emme nyt varmasti vaihtoehtobudjetteja laadittaessa

mitä hallitus tekee keskenään sen suhteen tuleeko alkoholiverotuksen osalta totuus vai ei kun päähallituspuolueet keskenään kinastelevat siitä niin pidän kohtuullisena kyllä että me voimme reagoida siihen sitten kun se asia on valmis tahi ei

arvoisa herra puhemies kyse on siis yhdestä tämän hallituskauden epäoikeudenmukaisimmista esityksistä hallituksen sanoman mukaan aktiivimallista jota itse kutsuisin mieluummin passiivimalliksi kyykyttämismalliksi joka alistaa työttömät todella kohtuuttomaan elämäntilanteeseen me olemme varmasti kaikki saaneet hätääntyneitä viestejä ihmisiltä jotka pelkäävät oman tulevaisuutensa puolesta se mikä niissä kaikissa on yhteistä on ihmisten todellinen hätä ja pelko tulevaisuudesta siitä että heidän on vaikea itse vaikuttaa omaan elämäntilanteeseensa ja heillä on hätä siitä mikä heidän tulevaisuutensa jatkossa on he kokevat itsensä toisen asteen kansalaisiksi ja petetyiksi hallitus kyykyttää ja kohtelee heitä alentavasti epäoikeudenmukaisesti ylimielisesti ja ajaa heidät pysyvään köyhyyteen ja toivottomaan elämäntilanteeseen

niitä toiveista huolimatta hänelle anneta häntä rangaistaan näistä kaikista yrityksistä huolimatta hallituksen esityksen lähtökohtana ei ole lainkaan te hallinnon velvollisuus tarjota työllistämispalveluja tai esityksessä ei lainkaan anneta velvollisuuksia tai edellytyksiä tai porkkanoita työnantajille työllistää työttömiä pikemminkin näitäkin tukimuotoja on leikattu entisestään valitettava tosiasia on että esitys keskittyy yksinomaan rankaisemaan työttömiä jos työtön ei saa työtä tai työllisyyspalveluita hän menettää osan työttömyyspäivärahasta hänestä riippumattomista syistä millään muulla ei tässä esityksessä ole väliä kun lähtökohta on tämä ymmärtää ihmisten hädän mikään järjellinen peruste ei tue tätä esitystä yksi julkisen vallan tärkeimmistä tehtävistä on suojella heikommassa asemassa olevaa ihmistä nyt hallitus toimii juuri päinvastoin hallitus suojelee hyväosaisia työssä käyviä elinkeinoelämää yrityksiä mutta jättää heitteille ja rankaisee heikommassa asemassa olevia työttömiä ja heidän perheitään eivät ainoastaan työttömät vaan myös työssäkäyvät kokevat epäoikeudenmukaisuutta ja järjettömyyttä ihmisten yleinen oikeudentaju ei ymmärrä eikä hyväksy tätä hallituksen järjetöntä esitystä pikemminkin esitystä päivitellään ja hämmästellään mistä tämä on syntynyt puheet uusista työpaikoista eivät herätä hallituksen uskottavuutta tai luottamusta toisaalta jos tämä esitys toisikin muutama tuhat uutta työpaikkaa samalla hallitus kuitenkin ajaa useamman satatuhatta työtöntä toimeentulon terveyden ja hyvinvoinnin kannalta entistä vaikeampaan tilanteeseen hallitus ajaa työttömät entistä vaikeampaan elämäntilanteeseen ja siirtää kustannuksia momentilta toiselle tästä kokonaisuudesta ei hyödy kukaan pikemminkin päinvastoin tällä esityksellä on kauaskantoiset vaikutukset niin yksittäisen työttömän ihmisen kannalta kuin myös koko hänen perheensä kannalta suuri ongelma on ettei hallitus todellisia vaikutusarviointeja lakiesityksestään me tiedämme että tämä esitys tulee lisäämään pysyvää köyhyyttä masentuneisuutta syrjäytymistä sekä siirtää ihmisiä entistä enemmän toimeentulotuen asiakkaiksi lakiesityksen seurauksena on todellinen riski että suomalainen yhteiskunta jakautuu eri ryhmiin voimme rehellisesti kysyä miten tämä esitys tulee vaikuttamaan maamme sisäiseen turvallisuuteen jos osa ihmisistä kokee toivottomuutta ja syrjäytyvät yhteiskunnasta hallituksenkin puolelta muun muassa ministeri risikon suulla ihan muutama päivä että sisäinen turvallisuus tai turvattomuus on turvallisuutemme suurin riski nyt hallitus kuitenkin erilaisilla toimilla systemaattisesti luo eriarvoisuutta pahoinvointia ja kansalaisten näköalattomuutta ja levottomuutta koko yhteiskuntaan meidän pitäisi pikemminkin toimia juuri päinvastoin luoda uskoa tulevaisuuteen lisätä tasa arvoa ja antaa tulevaisuuden työllisyysmahdollisuus jokaiselle halukkaalle jotta hän voi itse rakentaa ja suunnitella omaa elämäänsä ja tulevaisuuttaan tähän oleellisesti liittyy luottamus ja turvallisuus nyt tämä on valitettavasti murrettu arvoisa puhemies olen miettinyt

tulevaisuuden tilannetta mitä tapahtuu jos hallitus ei vedä tätä esitystä pois ja tämä hyväksytään muuttumattomana mitä tapahtuu kun työtön ihminen vie tämän esityksen korkeimpaan hallinto oikeuteen toivon vilpittömästi että näin tapahtuu korkein hallinto oikeus oikeus voi nimittäin tarvittaessa arvioida myös sen onko eduskunta huomioinut riittävän hyvin perustuslain hengen ja perustuslakivaliokunnan lausunnon muun muassa siitä että työttömällä ei itsellään ole välttämättä mahdollisuutta täyttää lain tarkoittamaa aktiivisuusvaatimusta etuuden epäämisen pitää olla asiallisesti perustellussa suhteessa siihen minkälaisia työllistymisen edistämistä tarkoittavia toimintoja on ollut tarjolla ja mitä työttömänä olevan henkilön syyksi voidaan lukea perustuslakivaliokunta kritisoi tilannetta että kyse on kaavamaisesta laskusäännöksestä vailla yksilöllistä harkintaa kyse on siis kansalaisten yhdenvertaisen kohtelun kannalta erittäin tärkeästä ja

perustuslakivaliokunta katsoi että hallitus asettaa lähtökohtaisesti työttömät ihmiset eriarvoiseen asemaan keskenään eikä työttömällä itsellään ole todellista mahdollisuutta vaikuttaa työttömyyspäivärahan leikkaukseen

näin olisi voitu välttää työttömyysturvaleikkaus

työttömältä hänestä riippumattomista syistä hallituspuolueet kokoomus keskusta ja tulevaisuuden siniset eivät kuitenkaan halunneet puuttua tähän perustuslakivaliokunnan antamaan huomioon he he eivät halunneet muuttaa hallituksen esitystä vaan hakivat pikemminkin perusteluita kuinka tämä lakiesitys tulisi hyväksyä alkuperäisessä muodossaan täytyy todeta että tämä on perin outoa lainsäädännön valmistelua jälleen täältä lähtee huonosti valmisteltu laki joka sisältää epäoikeudenmukaisuutta ja lisää eriarvoisuutta eriarvoisuutta hallituspuolueet sivuuttavat jälleen perustuslakivaliokunnan lausunnon ja näkemyksen eivätkä huomioi ihmisten perustuslaillisia oikeuksia arvoisa puhemies näistä perusteluista johtuen esitän että tämä lakiesitys hylätään

arvoisa puhemies harvasta täällä salissa käsiteltävästä asiasta on tullut niin paljon kansalaispalautetta kuin nyt käsillä olevasta työttömyysturvalain aktiivimallista näyttääkin siltä että työttömät ovat hallituksen toiveiden mukaisesti olleet kiitettävän aktiivisia yhteinen nimittäjä näille yhteydenotoille on ollut suuri huoli ja hämmennys sähköposteista ja viesteistä välittyy jonkinlaista häpeää ja jopa epätoivoa tuskin kukaan työtön on aktiivisesti työtön tai tarkoituksellisesti hakeutunut työttömäksi julkisuudessa käytetty termi ideologisesti taitaa sekin olla vain median luoma yksittäistapaus jonka päähenkilö pyrki saamaan julkisuutta saadakseen työnsä hedelmiä myytyä kyllä suomalainen yleensä työnsä tekee jos työtä vain on tarjolla viimeisen kymmenen vuoden aikana on vain ollut valitettavan vähän en kuitenkaan usko että hallituksen tavoite tässä olisi kiusata työttömiä tai että huvikseen haluaisi rakentaa ikiliikkujaa jossa työttömät olisivat vain mobiilin osia ei kai sinne päinkään uskon että lain perimmäinen tarkoitus oli hyvä ja sen tavoitteena on aidosti saada aktivoitua työttömiä lopputulos on kuitenkin valitettavasti niin keskeneräinen ettei se voi päästä maaliinsa näin ollen esitystä on mahdotonta kannattaa ja nimenomaan tässä esityksessä olevien valuvikojen vuoksi kannatan edustaja kiljusen hylkäysehdotusta tämä

on hylättävä lakiehdotus on monin tavoin myös perustuslain kannalta ongelmallinen se kohtelisi eri paikkakunnilla asuvia työttömiä eri tavoin työtön ei välttämättä aktiivisuudellaan voi vaikuttaa siihen että etuuksien taso säilyy muuttumattomana työttömän ei myöskään erilaisista yksilöllisistä syistä johtuen ole aina mahdollista täyttää lain tarkoittamaa

perustuslakivaliokunnan mukaan jokaiselle tulee taata aito mahdollisuus osallistua työllistymistä edistävään palveluun tai säännösten tarkoittamaan toimintaan tämä tarkoittaisi kyseessä olevien palvelujen ja toimintojen tarjonnan selkeää lisäämistä valiokunnan mielestä tämäkään ei välttämättä riitä koska palvelun kattavaa saatavuutta ei voida säädösperusteisesti kuitenkaan taata mielestäni joka tekee kaiken kohtuudella vaadittavan ei voi joutua etuuden alennuksen kohteeksi tämä merkitsee että lakiehdotusta tulee täydentää säännöksellä siitä ettei etuutta alenneta jos työnhakija ei ole onnistunut työllistymään taikka pääsemään työllistymistä edistävään palveluun hänestä itsestään riippumattomista syistä työllistymistä tukevat palvelut ja muu toiminta tuleekin määritellä kyseessä olevissa säännöksissä olennaisesti paljon tarkemmin mielestäni on tärkeää että työttömyysturvalakiin otetaan mukaan esityksessä ehdotettua laajempi määritelmä aktiivisuuden osoittamisesta ja että aktiivisuuden voi osoittaa myös omaehtoisella työskentelyllä esimerkiksi vapaaehtois tai talkootyössä on myös äärimmäisen tärkeää että henkilön terveydentila ja työkyky eri työtehtävissä otetaan huomioon ja aktiivisuuden vaatimuksesta luovutaan silloin kun se on työttömän terveyden kannalta haitallista nyt kun suomen talous osoittaa voimakkaan kasvun merkkejä on tärkeää tehdä oikein ajoitettuja oikeanlaisia työllistämistoimenpiteitä hallituksen kaavailemat toimenpiteet tarjoavat työttömille kyllä keppiä toivottavaa kuitenkin olisi etsiä esille myös se porkkanapussi joka mahdollistaa inhimillisen tavan aktivoida työttömiä monella alalla puhutaan jo työvoimapulasta nyt on mielestäni tärkeää kohdata jokainen työtön yksilönä on hyvä katsoa ketkä ovat niitä joiden tulisi pikaisesti päästä täydennys tai uudelleenkoulutukseen niin että vallitseva kohtaanto ongelma pystytään ratkaisemaan mahdollisimman nopeasti on myös tunnustettava että kaikki työttöminä olevat eivät tule työllistymään vapailla työmarkkinoilla siksi onkin erittäin usein kolmannen sektorin töitä joihin nämä henkilöt pystyvät työllistymään ja joissa heidän panoksensa tulevat yhteiseksi hyödyksi jokaisen kohdalla ei voi olla kyse maksimaalisesta suorittamisesta mutta aina voi olla kyse täysimääräisestä jokaista yksilöä koskettavasta osallisuudesta jossa jokainen ihminen voi antaa juuri työpanoksen

edustaja juvonen

arvoisat edustajat täällä on kaksikymmentäkolme nyt kaksikymmentäkaksi pyydettyä puheenvuoroa kun yhtä useampi edustaja on pyytänyt että pieni debatti käytäisiin niin käydään se sen jälkeen kun edustaja juvonen on käyttänyt puheenvuoronsa todellakin lyhyt debatti sen jälkeen

juvonen teillä puheenvuoro
arvoisa herra puhemies

tässä hallituksen esityksessä ehdotettu niin sanottu aktiivimalli merkitsee työttömille etuuksien alennusta jos aktiivisuutta ei ole ollut riittävää määrää perussuomalaiset pitävät tätä ongelmallisena lähtien siitä että esityksessäkin todetaan että ehdotetun mallin työllisyysvaikutusten arviointi on erittäin vaikeaa arvoisa puhemies hyvä hallitus tällä esityksellä te olette suututtaneet työttömät postia on tullut valtavasti postia on tullut päivittäin tänään olen vastannut moneen puheluun ja ja joutunut kuulemaan aika ankeitakin tarinoita muun muassa erään rouvan tarinan siitä mitä on joutua neljäkymmentäkahdeksan vuotiaana työttömäksi ja se työttömyys on kestänyt hän kertoi että ikärasismia hän on joutunut kokemaan naisena on laitettu luiskaan ja ja ei ole löytynyt vaikka kuinka olet ollut aktiivinen tämä on kyykkyyn ylös malli ensin kyykkyyn ja sitten yritetään nostaa ylös mutta taas mennään kyykkyyn syväkyykky sitä vertausta käytin viimeksi ja käytän edelleen tämä tämä esitys vie työttömän syväkyykkyyn pahimmillaan

arvoisa puhemies perussuomalaiset eivät pidä hyvänä työttömyysturvaan liittyviä leikkauksia ja nyt ehdotetut toimet ovat epäonnistuneita myös niissä tapauksissa joissa työtön ei onnistu löytämään työtä aktiivisuudesta huolimatta välttämättä pohdittavaksi tulevat tällöin lisäksi sellaiset kysymykset kuten millaiset mahdollisuudet esimerkiksi maaseudulla on tosiasiassa työllistyä ja miten lyhytaikaiset työsuhteet niveltyvät nyt ehdotettuun malliin perustuslakivaliokunnan lausunnossa tämä myös todetaan ja asiantuntijat ovat nostaneet ongelmat esiin ja ne olisi pitänyt kyllä huomioida valiokuntavalmistelussa on tullut esiin myös se että perustuslaissa on taattu jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan muun muassa työttömyyden perusteella tämä säännös asettaa lainsäätäjälle velvoitteen taata jokaiselle perustoimeentuloturvaa tarvitsevalle subjektiivinen oikeus lailla säädettävään julkisen vallan järjestämään turvaan

koska työttömillä ei edellä todetuista ja erilaisista yksilöllisistä syistä ole yrityksistään huolimatta välttämättä mahdollista täyttää lain tarkoittamaa aktiivisuusvaatimusta ehdotusta ei voida pitää perustuslain kannalta ongelmattomana perustuslakivaliokunta on vakiintuneesti korostanut että etuuden epäämisen pitää olla asiallisesti perustellussa suhteessa siihen minkälaisia työllistymisen edistämistä tarkoittavia tarkoittavia toimintoja on ollut tarjolla ja mitä työttömänä olevan henkilön syyksi voidaan lukea nyt arvioitavassa hallituksen esityksessä on sitä vastoin sen perusteluidenkin mukaan kyse kaavamaisesta laskusäännöksestä vailla yksilöllistä harkintaa perussuomalaiset vastustavat tätä aktiivimallin eteenpäinviemistä meidän mielestämme silloin kun asiantuntijalausuntoja kuullaan ja siellä havaitaan ongelmia ne tulisi huomioida ja tässä olisi voitu tätä esitystä myös uudelleen tarkkailla kuten sanoin on ihan hyvä asia että ihmisiä kannustetaan ja toivotaan että he nousevat ja yrittävät löytää itselleen työtä mutta silloin jos sitä työtä ei löydy on kohtuutonta että leikataan työttömyyspäivärahaa jos ei ole saanut sitä työtä eli puututaan siihen vaikka olisi ollut aktiivinen arvoisa herra puhemies esitän tähän lakiesitykseen lausumaehdotusta joka kuuluu näin eduskunta edellyttää että hallitus varmistaa sen että niin sanottu aktiivimalli ei johda työttömänä olevan etuusmenetyksiin asuinpaikan iän sukupuolen vajaatyökykyisyyden tai muun vastaavan syyn takia tämä on lausuma ja koska todennäköisesti lausumaa ei hyväksytä niin joudun myös ikävä kyllä esittämään tässä tämän lakiesityksen hylkäämistä ja

on ilahduttavaa että perussuomalaiset ovat kääntyneet vastustamaan tätä mallia koska tämä oli silloin kun tehtiin kymppilistaa budjettiriihen yhteydessä yksi niistä esityksistä mitä siellä oli niin että sanoa että siinä mielessä kun kun asia ikään kuin aukeaa ja ymmärretään mitä on aikaisemmin päätetty minusta on viisasta perääntyä ja toivoisin että myös nykyiset hallituspuolueet ymmärtäisivät mitä tämä laki tuo tullessansa koska oikeasti tämä ei tuo sitä aktiivisuutta mitä tällä tavoitellaan ne jotka ovat nyt jo aktiivisia hyötyvät tästä ne jotka joutuvat juuri työttömiksi hyötyvät niistä omavastuupäivistä mutta niillä pitkäaikaistyöttömillä niillä monisairailla jotka ovat jo kärsineet pitkästä työttömyydestä ei ole pääsyä näihin keikkatöihin ja hallitus itsekin ajattelee että toimeentulotukimenot kasvavat noin kymmenellä miljoonalla jos ajattelee että keskimääräinen toimeentulotuki on neljäsataa euroa se tekee kaksikymmentäviisituhatta henkeä mutta kun näiden kohdalla ei ole kyse niin suuresta toimeentulotukikorotuksesta niin maksimissaan jopa satatuhatta ihmistä voi olla toimeentulotukiluukulla tämän seurauksena

arvoisa puhemies edustaja filatov antaa väärän todistuksen perussuomalaisista tällä

aina kannattaneet aktiivisia toimenpiteitä työllisyyden lisäämiseksi mutta kun käy ilmi että hallituksen esitys on sisältä päin mätä elikkä kun perustuslakivaliokunta itse puuttuu tähän hallituksen esitykseen niin on aivan normaalia tämänkaltaiseen kehitykseen jos keskenään tämän hallituksen esityksen johdosta ja yksityiskohtainen harkinta työnhakijasta riippumatta jää huomioimatta minkä myös perustuslakivaliokunta on huomannut niin tokihan perussuomalaiset ovat tällaista esitystä vastaan ei tässä ole mitään takkia käännetty me haluamme edelleenkin kannustavia toimenpiteitä siihen että työttömät saavat työpaikkoja mutta hallituksen pitää tehdä sellaista politiikkaa että on mahdollista esimerkiksi muuttaa työn perässä

arvoisa puhemies alkuun täytyy tietysti kiittää näitä muutamia urheita hallituspuolueiden edustajia jotka täällä salissa nyt ovat kun yleensä kun tästä asiasta on puhuttu tuo hallituksen puoli salista on ollut varsin tyhjä on varsin valitettavaa myös se että että tämä keskustelu käydään aina semmoisena ajankohtana jolloin normaalisuomalaiset varmasti ole seuraamassa tätä keskustelua eikä mediaakaan tunnu kovasti kiinnostavan siinä mielessä oli ihan hyvä että että tämä silloin ensimmäisessä käsittelyssä laitettiin pöydälle ja keskustelua jatkettiin sitten maanantaina ihan päiväsaikaan

parannus johon edustaja ala nissilä viittaa eli omavastuupäivien määrän vähentäminen kahdella on siis hallituksen itse tekemä leikkaus ja heikennys jonka te nyt perutte eli näiden osalta palataan siihen tilanteeseen mikä oli silloin kun tämä hallitus aloitti toimintansa jos parannukset joita te hehkutatte ovat tätä luokkaa niin se kertoo kyllä aika paljon tämän tämän hallituksen poliittisesta linjasta mitä työttömien toimeentuloon tulee minä en myöskään aio kiittää hallituspuolueiden edustajia siitä että he he ovat täällä paikan päällä minusta se on vähintä mitä teidän pitää tehdä suomalaisille työttömille tällaisessa tilanteessa jolloin tuodaan historiallisen heikosti perusteltu historiallisen epäoikeudenmukainen leikkaus joka tulee kohdistumaan joka ikiseen ja vaikuttamaan joka ikisen työttömän työnhakijan asemaan tässä maassa vähin mitä voi edellyttää on se että hallituspuolueiden edustajilla on tarpeeksi kanttia olla täällä puolustamassa tässä esitystä olkoon sitten iltapäivä tai yö

ja nyt laskette sen takaisin viiteen ja hurskastelette täällä kuinka on tehty parannus ikään kuin aikaan oikea silmänkääntötemppu mutta kyllähän tästä laista on sanottava että tämä on mitä suurimmassa määrin työttömien kyykyttämistä työttömyysturvaa leikataan jos työtön ei onnistu löytämään töitä ja meillä on hyvin erilaiset olosuhteet eri puolilla suomessa työllistymiseen työllistymiseen vaikuttavat monet seikat asuinpaikka ihmisen ikä ja koulutustaso tai työttömyyden kesto tai meillä tuolla syrjäseudulla jopa se onko käytössä autoa tai ei siellä ei myöskään ole työvoimapalveluita tarjolla siinä määrin kuin kasvukeskuksissa ja tätä asiaa tämä malli ei todellakaan ratkaise tässä ei voi puhua aktiivimallista vaan passiivimallista

arvoisa puhemies tämä aktiivimalli on erityisen raadollinen kaikille niille aktiivisille työttömille jotka tekevät jopa kymmenittäin työhakemuksia saamatta kuitenkaan työpaikkaa tämä on erityisen raadollinen kaikille niille työttömille joilla on elämänhallinnan ongelmia päihdeongelmia

myönnän vielä ennen edustaja juvosen puheenvuoroa puheenvuoron edustaja krista kiurulle sitten juvonen ja sitten puhujalistaan
arvoisa puhemies pyysin alun perin vastauspuheenvuoron siksi että on kuitenkin muistettava että tämä hallitus johon perussuomalaisetkin kuuluivat vielä joitakin aikoja sitten ensin vei työttömien päivät sen jälkeen indeksit ja nyt ihmisarvonkin siltä osin yhdyn siihen näkökulmaan jota perustuslakivaliokunta esitti että ei missään tapauksessa voi katsoa että tämä ehdotus olisi ongelmaton tältä osin perustuslakivaliokunta nimenomaan totesi että palveluiden riittävää tarjontaa ei pystytä takaamaan ja silloin kyllä on käsittämätöntä vaatia työttömiltä sitä että he olisivat tämäntyyppisen aktiivimallin piirissä tämä on passiivimalli tätä pitää ehdottomasti vastustaa minusta on käsittämätöntä että tätä pidetään

herra puhemies eduskuntaryhmä ei ole koskaan hyväksynyt tätä mallia silloin kun perussuomalaiset olivat hallituksessa kun itse olin siellä hallitusneuvotteluissa niin muun muassa hoitajamitoitus oli siellä omalla pöydälläni vastustin sitä siellä neuvotteluissa vastustin sitä myös täällä eduskunnassa ja saimme sen myös peruttua ei ole mitään ihmeellistä siinä että hallituksen esityksiä perutaan te te olitte itse viime kaudella

että tämä on huono esitys ja sitä pitää vastustaa huono esitys ja sitä pitää vastustaa elikkä ei ole mitään uutta siinä että kun kuulee asiantuntijalausunnot niin silloin niihin tartutaan kiinni ja silloin vastustetaan elikkä te te teitte ihan saman jutun te te veditte esityksen pois kun huomasitte että oli huono esitys me emme ole nyt hallituksessa me olemme oppositiossa

arvoisa herra puhemies sen verran vielä täytyy palata äskeiseen debattiin että edustaja kiuru eivät täällä perussuomalaiset puolusta hallituksen huonoja esityksiä kuten äsken edustaja juvonen kyllähän me olemme vääntäneet siihen asti näitä hallituksen esityksiä vastaan kun meidän puolue oli vielä yhtenäinen ja tämä on se lopputulos kun liikaa väännetään niin poikki menee mutta rehellisesti katsoen onhan se johdonmukaista vastuullisen päättäjän vastustaa sellaista hallituksen esitystä joka jälleen kerran karahtaa perustuslain kivikulmaan ja karikkoon tämä hallitus ei ota oppiakseen samana päivänä keskustellaan kaksi kertaa hallituksen esityksestä jossa perustuslakivaliokunta kiinnittää huomiota siihen että hallituksen esitys on eriarvoistava tai jollain muulla tavalla jotain ihmisryhmää syrjivä ja kun yksilökohtaista harkintaa ei edes haluttu tarjouksesta huolimatta huomioida niin en yhtään ihmettele sitä että hallituksen joukot pakenevat täältä paikalta kun oppositio alkaa puhumaan perustuslain näkökulmasta tästä asiasta täällä ei muuten tällä hetkellä taida olla yhtään hallituksen jäsentä paikalla arvoisa puhemies tässä vaiheessa täytyy kannattaa edustaja juvosen lausumaehdotusta sekä kannatan tässä vaiheessa myös edustaja juvosen esittämää hylkäystä perussuomalaiset olisivat toivoneet että silloinen meidän oma työministerimme olisi ottanut sen palautteen vastaan mitä tuli eduskuntaryhmään ja tätä lakiesitystä alettiin julkisuudessa viemään eteenpäin ne pienet signaalit olisivat voineet korjata tämän hallituksen esityksen vielä paremmaksi itse ymmärrän henkilökohtaisesti sen että työtön työntekijä pitää saada eri tavoilla motivoitua ja kannustettua työn tekemiseen ja työelämään takaisin itse olen sitä mieltä henkilökohtaisesti että on hyvä olla olemassa työvoimatoimistossa tällaisia eri aikajaksoina olevia haastatteluja pyritään löytämään se polku takaisin työelämään eri asia tietenkin on se että ei osata tehdä eroa työttömien välillä jos on olemassa vajaakuntoisuutta jopa vammaisuutta ja monia muita sellaisia puutteita jotka estävät sen

työpaikan vastaanottamisen tai työpaikan saamisen muun muassa asumispaikasta johtuen näin ollen on hyvin luonnollista että kun hallitus ei esitystään paranna niin oppositio yhdessä esittää sen hallituksen esityksen hylkäämistä

arvoisa puhemies

on aina hyvä jos tulee parempiin ajatuksiin kun saa tutustua asiantuntijapalautteeseen ja ja kritiikkiin mutta kyllä tätä persujen työttömiin kohdistuvan leikkauskritiikin tehoa vie aika lailla se että te olitte valmiita hyväksymään useita esityksiä ja leikkauksia jotka kohdistuivat työttömiin silloin kun te vielä olitte hallituksessa vaikka teillä nyt oli mahdollisuus sitten kääntää kelkkaa mitä tähän esitykseen tulee luulen että suomalaiset työttömät ja pienituloiset arvostaisivat sitä jos joskus olisi sellaisia puolueita hallituksessa joilla riittäisi kanttia puolustaa pienituloisten asemaa ollessaan hallituksessa eikä vain oppositiossa mutta arvoisa puhemies olemme varmasti kaikki edustaja kiljusen tavoin saaneet näitä kymmeniä ja kymmeniä sähköposteja suomalaisilta jotka vetoavat kansanedustajiin sen puolesta että tämä epäoikeudenmukainen ja epäinhimillinen esitys peruttaisiin on äärimmäisen surullista että tässä salissa tänään taas kerran ei ole ketään hallituksesta vastaamassa näiden kansalaisten huoliin ja vetoomuksiin näissä palautteissa ja ihmisten kertomuksissa on ollut paljon tärkeää asiaa siitä miten lannistavalta ja myöskin turhauttavalta työttömyys tuntuu silloin kun se sattuu kohdalle monet kirjoittavat myöskin siitä miten pahalta tuntuu kun työttömiä syyllistetään työttömyydestä kaikkien niiden työttömyyteen liittyvien huolien ja tämän turhautumisen lisäksi ja kun he sitten joutuvat vielä lukemaan lehdestä ja kuuntelemaan telkkarilähetystä eduskunnasta jossa kansanedustajat keskustelevat siitä kuinka työtä kyllä löytyy jokaiselle työttömälle jos he vain jaksaisivat niitä töitä hakea ja haluaisivat niitä tehdä ymmärrän täysin että se tuntuu monesta epäinhimilliseltä epäinhimilliseltä ja syyllistävältä mutta tämä esitys työttömyysturvaleikkurista mielestäni paljastaa paljastaa myös paljon hallituksen ihmiskuvasta ja ihmiskäsityksestä me olemme tämänkin illan aikana keskustelleet monta tuntia alkoholilainsäädännön liberalisoimisesta ja siinä yhteydessä kokoomuslaiset ja monet keskustalaisetkin puhuvat kovaan ääneen normien purkamisen tärkeydestä ja siitä kuinka pitää välttää kaikkea turhaa kontrollia ja viranomaisholhousta tämänkaltaisista puheista ei ole varjoakaan jäljellä silloin kun puhe siirtyy työttömien toimeentuloon ja pienituloisiin ja heidän asemaansa silloin hallituspuolueiden edustajilta unohtuvat kokonaan puheet siitä kuinka pitää luottaa yksilöihin ja kansalaisiin ja ja kaikki hallituksen kauniit ajatukset vapausihanteiden edistämisestä sen sijaan kun kyse on työttömistä kannatetaan keppiä kontrollia rangaistuksia ja holhouksen lisäämistä mistä tässä esityksessä käytännössä on kyse tämä osoittaa miten ihmiskäsitys muuttuu sen mukaan onko kyse suuri vai pienituloisista ja norminpurku on tässä maassa toisin sanoen vain keskiluokan etuoikeus tämän lakiesityksen käsittelyn yhteydessä on monta erittäin hyvää ja perusteltua puheenvuoroa tämän esityksen ja mallin sisällöllisistä epäkohdista kiteytetysti ihmisiä siis rangaistaan perustuen sellaisiin tekijöihin joihin he eivät itse voi vaikuttaa minä ajattelen myöskin niin että jotta tätä esitystä edes jollain tasolla voisi puolustaa niin silloin pitäisi olla sitä mieltä että joka ikiselle työttömälle työnhakijalle koko suomessa riippumatta kyseisen henkilön työkokemuksesta koulutustaustasta iästä tai kotipaikkakunnasta

tai paikka työllistymistä edistävissä palveluissa ja vielä säännöllisin väliajoin toistuvalla tavalla mielestäni olisi ollut työministeri jari lindströmin velvollisuus olla täällä vastaamassa niille sadoilletuhansille työttömille työnhakijoille jotka tästä maasta löytyvät onko hän henkilökohtaisesti valmis väittämään että näitä työpaikkoja tai paikkoja työllistymistä edistävissä palveluissa riittää joka ikiselle niitä tarvitsevalle tässä maassa jos hän ei olisi ollut siihen valmis niin silloin hänen velvollisuutensa ministerinä tässä hallituksessa myöskin olisi ollut vetää tämä mielestäni häpeällisen surkea esitys pois

arvoisa puhemies tämä on vakava asia olen saanut lähes sata sähköpostia kansalaisilta viikonlopun ja vielä tämänkin päivän aikana koskien tätä käsittämätöntä aktiivimallia hallitus on nyt eduskunnalle esittänyt ja jonka hallituspuolueet ovat jo hyväksyneet ihmiset ovat vedonneet meihin kansanedustajiin jotta me ymmärtäisimme kansalaisten hädän ja tekisimme nyt inhimillisen ratkaisun ja peruisimme vielä tämän sydämettömän päätöksen vetoan teihin hallituspuolueen edustajat edustaja pirttilahti hyvät kollegat täällä salissa on todettu jo useaan kertaan kuinka epäoikeudenmukainen epäinhimillinen ja perustuslaillisestikin kyseenalainen tämä esitys on ei ole työttömän vika jos työtä ei ole tämä malli asettaa ihmiset hyvin epätasa arvoiseen asemaan keskenään hallituksen työllisyystoimiin kuuluva aktiivimalli kohdistuu erityisesti työttömiin joiden ulottuvilla ei ole erilaisia työllistymismahdollisuuksia tai edes työllistymistä edistäviä palveluita aktiivimalli ei huomioi esimerkiksi ikääntyneitä työttömiä lisäpäivillä olevia eikä myöskään vaikkapa kausityöntekijöitä jotka työllistyvät työn luonteesta johtuen vain osan vuotta lisäksi kansalaisilla ei ole yhdenvertaisia mahdollisuuksia työllistyä aktiivimallin vaatimalla tavalla joka puolella suomea aivan varmasti työllistyminen on helpompaa täällä pääkaupunkiseudulla kuin vaikkapa kainuussa kyseessähän on siis yksinkertaisesti työttömyysturvamenojen leikkaus neljällä pilkku kuudellakymmenelläviidellä prosentilla mutta kohdentuminen tulee sattumaan kipeästi juuri niihin työttömien ryhmiin jotka ovat muutenkin vaikeuksissa työllistyä

arvoisa

joku on täällä läsnä

päätämme huomenna työttömyysturvan niin sanotusta aktiivimallista neljä pilkku kuusikymmentäviisi prosenttia työttömyysetuudesta kaikilta työttömiltä jotka eivät onnistu kuudenkymmenenviiden päivän tarkastelujaksolla löytämään työtä tai pääsemään työllistymistä edistäviin palveluihin hallitus on jo aiemmin heikentänyt työttömyysturvaa siis sitä alennetaan edelleen rangaistuksena siitä jos työtön ei onnistu löytämään työtä ei onnistu löytämään työtä aivan kuin se olisi onnen arpapeliä sillä tässä on juuri se että niin monet lukemattomat työttömät hakevat aktiivisesti töitä ja siitä huolimatta heitä katsotaan niin kuin he olisivat laiskoja saamattomia ja työhön haluttomia tämä on se epäinhimillinen osuus tässä koko esityksessä on pakko sanoa että kuten perustuslakivaliokunnan lausunnossakin käy ilmi malli asettaa ihmiset räikeästi eriarvoiseen asemaan erityisesti sen suhteen kuinka työpaikkoja tai palveluita on tarjolla eri alueilla ja paikkakunnilla valiokunnan mukaan ei ole kohtuullista ettei työtön voi omilla toimillaan välttyä sanktioilta vaan ne seuraavat automaattisesti riippumatta siitä kuinka aktiivisesti on haettu on oltava surullinen siitä että ne ministerit jotka ovat itse kokeneet työttömyyden voivat olla esittelemässä tällaista mallia ei ole montakaan kuukautta siitä kun ollaan todettu ministeri lindströmin tavoin voi olla kohtuullista mutta nyt se näyttää olevan kohtuullista olen vakuuttunut että suomalainen työtön ei halua olla työtön vaan haluaa töihin olisin toivonut hallitukselta ja ja erityisesti itsekin työttömyyden kokeneilta ministereiltä niitä toimia joilla työllistymisen esteitä voidaan purkaa meidän tulisi purkaa kannustinloukkuja ja joustavoittaa sosiaaliturvajärjestelmää siten että työn vastaanottaminen on nykyistä helpompaa työttömien työttömien rankaisemiseen perustuvan aktiivimallin työllisyysvaikutukset valiokunnassa kuultujen talousasiantuntijoidenkin mukaan kyseenalaiset arvoisa puhemies on mahdotonta olla hyväksymässä tätä mallia meillä ei tule olla mahdollisuutta sellaisiin ihmiskokeisiin jo ennestään köyhyydessä elävien työttömien ja heidän lastensa perustoimeentulon kustannuksella tiedämme jo etukäteen että töitä ja palveluita ei ole tarjolla kaikille jolloin ei voi olla oikein rangaista niiden puutteesta niitä ihmisiä jotka siihen loukkuun joutuvat selvä terve järki ja inhimillisyys velvoittavat meitä äänestämään huomenna aktiivimallia vastaan

arvoisa puhemies aktiivisuus on positiivinen asia aktiivinen työvoimapolitiikka kuuluu pohjoismaiseen ajatteluun jossa työttömyyden sattuessa valtio tai kunta auttaa työtöntä selviämään vain maksamalla työttömyysturvaa vaan myös auttamalla siinä että tarjoaa aktiivisesti palveluja kuten työnvälitystä koulutusta tukityötä kuntoutusta ja niin edelleen suomi on tässä mielessä poikkeus meillä puhutaan aktivoinnista paljon mutta meillä ei suostuta ymmärtämään että se vaatii palveluilta paljon enemmän nykyisin iso joukko työttömiä ohjataan esimerkiksi kuntouttavaan työtoimintaan vaikka heillä ei siihen ole tarvetta vain sen vuoksi että rahaa esimerkiksi palkkatukeen ei ole samaan aikaan tällä hallituskaudella on ajettu työvoimapoliittista koulutusta voimakkaasti alas että koulutus on siirretty osaksi valtionosuusjärjestelmää ja samaan aikaan valtionosuusjärjestelmään on tuotu sellaiset kriteerit jotka vaikeuttavat ikääntyneemmän ja jo kerran itselleen ammatin hankkineen kouluttamista ajetaan itse asiassa meidän työvoimapoliittinen koulutuksemme kokonaan alas tämä työttömyysturvan aktiivimalli on orwellilaista uuskieltä itse asiassa kyse on passiivimallista malli vaatii työtöntä löytämään työtä jotta voi saada työttömyysturvaa todellakin työttömän pitää löytää töitä jotta hän voi saada täyden työttömyysturvan kuulostaa ajatuksenakin niin älyttömältä että luulisi että on lukenut väärin mutta näin ikävä kyllä ei ole vaan laissa lähdetään tästä ajattelusta toinen mahdollisuus on se että löytää työvoimapoliittisia aktiivitoimia mutta nuo aktiivitoimet on rajattu siten että työttömällä ei ole itsellänsä valtaa päättää siitä pääseekö hän noiden aktiivitoimien piiriin olisi välttämätöntä jos tämä laki huomenna tulee hyväksytyksi että hallitus pikaisesti ihan yhtä pikaisesti kuin alkoholilaissa on luvattu valmistelisi tähän lakiin täydentävän esityksen jossa lähdettäisiin siitä että hyväksytään aktiivitoimeksi esimerkiksi vaikkapa kansalaisopiston kurssille osallistuminen tai se että toimii jossakin vapaaehtoisjärjestössä tällä hetkellä näin ei ole pitää päästä kuntouttavaan työtoimintaan työkokeiluun työnhakuvalmennukseen ammatilliseen työvoimapoliittiseen koulutukseen tai omaehtoiseen koulutukseen mutta edes siitä omaehtoisesta koulutuksesta työtön ei päätä itse vaikka sanana omaehtoisuus tarkoittaa sitä että ikään kuin itse hallitsee sen mitä tapahtuu

en voi sille mitään että mieleen tuli ajatus että ei taida ministeriparka itsekään uskoa tähän hallituksen malliin sosiaali ja terveysministerin joka itse asiassa on esittelevä ministeri tässä asiassa ainoa vastaus kritiikkiin oli että pitää kerätä tietoa ja seurata asiaa eipä se taida paljon sellaista työtöntä lohduttaa jonka työttömyysturvaa leikataan kun hän ei ole onnistunut löytämään itsellensä töitä kovasta yrityksestään huolimatta tai ei ole onnistunut saamaan aktiivitoimia tästä tuskasta kertoivat monet niistä ihmisistä jotka tänne meille kaikille ovat kirjeitä lähettäneet niistä todellakin se ahdistus kun ihminen on yrittänyt yrittänyt yrittänyt ja vielä kerran yrittänyt mutta ei ole onnistunut saamaan edes niitä lyhytaikaisia keikkatöitä tässä työmarkkinat ovat hyvin erilaiset keikkatöitä on aivan erilaista hakea helsingissä jos on terve suhteellisen nuori ja hyvässä työmarkkina asemassa kuin jos on vaikkapa pohjois karjalassa tai pohjoisessa suomessa jossa niitä keikkatöitä ei kerta kaikkiaan ole samalla tavalla tarjolla ja jos on niin ne ovat kovaa ammattitaitoa vaativia tehtäviä ne ovat silloin sosiaali ja terveydenhuollon tehtäviä eivät sellaisia töitä joihin itse asiassa kuka tahansa voisi päästä

auki olevia työpaikkoja ja se kertoo kuitenkin siitä vaikeudesta mitä työn löytämisessä on työllisyyden näkökulmasta on surullista se että hallitus arvioi itse tämän esityksen lisäävän toimeentulotukimenoja noin kymmenellä miljoonalla eurolla lisäksi nousevat asumistukikulut köyhyysasiantuntijoiden mukaan toimeentulotuki on itse asiassa pahimpia työttömyysansoja mihin ihminen voi joutua sieltä on vaikea nousta työhön koska

toimeentulotuki leikkautuu tiukasti tulojen kasvaessa pois jos ajattelemme sellaisen ajatusleikin että keskimääräinen toimeentulotukietuus jota saavat toimeentulotukea saavat on neljäsataa euroa kuukaudessa niin jos tämän lain seurauksena toimeentulotuelle joutuvat saisivat tuon summan niin se tarkoittaisi kahtakymmentäviittätuhatta työtöntä mutta läheskään kaikki eivät saa noin paljoa jolloin jo tämän lain seurauksena todennäköisesti hyvin paljon useampi ihminen joutuu hakemaan toimeentulotuen kautta itsellensä elantoa ikävä kyllä moni työtön joutuu tekemään niin jo ilman tätä lakiakin varsinkin silloin jos on työmarkkinatuella ja elää yksin

niistä joka todellakin ansaitsisi tulla perutuksi vielä ennen sitä huomista äänestystä mutta ikävä kyllä en usko että niin käy jos tämä laki huomenna menee läpi niin toivon ja vetoan hallituspuolueisiin että te ihan aidosti painostatte hallitusta siihen että tänne tulee laki joka mahdollistaa myös niiden pitkäaikaistyöttömien osallistumisen aktiivitoimiin pääsyn näihin aktiivitoimiin tähän lakiin on varattu miljoonaa euroa lisää rahaa hallituksen budjettiriihessä mutta ikävä kyllä sieltä pohjalta on leikattu kaksikymmentä miljoonaa euroa kahdellakymmenelläneljällä miljoonalla olisi saanut kymmenkuntatuhatta ihmistä aktiivitoimien piiriin mutta kun rahaa tuli vain neljä miljoonaa niin jokainen osaa laskea että suuri osa niistä ihmisistä jotka aktiivitoimien kautta joutuisivat sen aktiivisuutensa ei tule niihin pääsemään

arvoisa puhemies kello käy jo yli kahtatoista mutta täällä hämärissä me käymme keskustelua vielä hämärämmästä asiasta kyseessä kun on työttömyysturvan leikkaamiseen kohdistuva

ensin hallitus leikkasi työttömyysturvan kestoa sitten vei indeksikorotukset ja nyt jälleen leikkaa vähintäänkin laskien kolmatta kertaa työttömyysturvaa jos työtön ei löydä työtä kyllä tämä esitys on hylättävä sillä aktiivimalli asettaa työttömät työnhakijat hyvin eriarvoiseen asemaan täällä kuitenkin eduskunnassa hallituspuolueet ajavat esitystä läpi mutta tätä mallia ei ole kukaan esittelemässä tai erityisesti perustelemassa ei edes käymässä asiasta debattia yksi ainoa hallituspuolueen rohkea sissi on paikalla näin on vaikka perustuslakivaliokunta on todennut omassa lausunnossaan että koska työttömällä ei ole omista yrityksistään huolimatta välttämättä mahdollisuutta täyttää lain vaatimaa ehdotusta ei voi tällöin pitää perustuslain kannalta ongelmattomana perustuslakivaliokunta toteaakin lausunnossaan että koska työttömällä ei ole omista yrityksistään huolimatta välttämättä mahdollisuutta täyttää lain vaatimaa silloin pitäisi varmistaa se että työtön voi taata joillakin muilla keinoin oman aktiivisuutensa siis käytännössä perustuslakivaliokunta esitti että mikäli palveluiden riittävää tarjontaa ei pystytä takaamaan tulisi työttömien voida osoittaa aktiivisuutensa muillakin kuin esitetyillä tavoilla

ole ja lopputuloksena malli on täällä nyt toisessa käsittelyssä arvoisa puhemies sdp esittää aktiivimallin hylkäämistä malli eriarvoistaa ja köyhdyttää työttömiä kyllä työttömät ovat istuneet jo aivan tarpeeksi kuumilla kivillä hallitus kun leikkasi työttömien turvaa viimeksi vuoden alussa siltä osin on hyvä todeta että tämä malli ajaa myös eri puolilla asuvat työttömät hyvin erilaiseen asemaan työttömien työllisyysmahdollisuuksissa on toki muitakin kuin asuinpaikkaan liittyviä eroja ihmisten ikä koulutustaso tai esimerkiksi työttömyyden kesto vaikuttavat kaikki siihen kuinka aktiivinen on malli rankaisee eniten heitä joilla on heikoimmat työllistymismahdollisuudet

aivan samanlaista pääsyä palveluihin siksi ensisijaiseksi tarkoitetun työttömyysturvan leikkaaminen voi tosiasiassa johtaa tilanteeseen jossa ihminen päätyy viimesijaisen toimeentulon piiriin siis toimeentulotuen piiriin hallituksen esityksessä tämä myönnetään sillä esityksessä todetaan että toimeentulotukimenot kasvavat noin kymmenellä miljoonalla eurolla ajatelkaa noin kymmenellä miljoonalla eurolla ja asumismenoihin tulee neljän miljoonan euron kululisäys

lehmänkaupan osa eli niin sanotusti hallituksen sisäisen kymppilistan työlistan osa niin silloin voi jo sanoa että eikö hallituspuolueiden kannattaisi hävetä ei kai sentään ihmisarvoa voi ostaa ja myydä osana muita lehmänkauppoja jos näin kerran on siltäkin varalta on hyvä vielä loppuun todeta että tämä malli pitää hylätä ja noudattaa perustuslakivaliokunnan arviota siitä että tämä malli ei ole ongelmaton perustuslain kannalta

arvoisa puhemies käsittelemme jälleen työttömyysturvan

ja taas paikalla on vain kaksi hallituspuolueiden edustajaa kuten tässä ensimmäisen käsittelyn ensimmäisessäkin osassa heitä oli hyvin vähän silloin vain yksi kerrallaan toki täytyy todeta että toinen heistä on jälleen edustaja rydman joka oli ajoittain paikalla myös ensimmäisessä käsittelyssä joten kiitokset hänelle aktiivisuudesta arvoisa puhemies kymmenettuhannet suomalaiset työttömät joutuvat kärsimään rajusti jos tämä työttömyysturvan aktiivimalli tulee voimaan pienituloiselle muutaman kympin menetys kuukaudessa on todella iso raha ja tämä malli kuvastaa liiankin hyvin hallituksen jääkylmää epäinhimillistä linjaa perussuomalaiset eivät voi missään tapauksessa hyväksyä aktiivimallia työministeri lindström totesi viime torstaina huomenta suomen haastattelussa että hallitus saattaa vielä joutua korjaamaan tätä aktiivimallia ministeri lindström jopa myönsi aktiivimallin rankaisevan työtöntä työnhaussa epäonnistumisesta erityisen vakava ongelma tässä aktiivimallissa on se että esityksessä ei velvoiteta työvoimaviranomaisia tarjoamaan työttömälle töitä tai muita aktivointitoimia joiden avulla työtön voisi välttyä työttömyysetuuteensa kohdistuvista leikkauksista arvoisa puhemies onnistuttava työnhaussa jotta hän voisi säilyttää työttömyyskorvauksensa edes entisellä tasolla muussa tapauksessa leikkuri iskee ja työministeri lindström myönsi itsekin sekä huomenta suomessa että täällä kyselytunnilla perussuomalaisten asiaa kysyessä että tämä malli ei ole loppuun asti harkittu mutta hän on pakon edessä tuonut sen eduskuntaan tämä kaikki kuulostaa perin juurin omituiselta mutta näyttää siltä että hallituksen logiikka on sellaista arvoisa puhemies hallituksen taholta on kuultu viime aikoina

myös työehtojen heikentämistä koskevia vaatimuksia kokoomuksen valtiovarainministeri petteri orpo sanoi talouselämän haastattelussa kahdeksas joulukuuta että työntekijän palkka voisi olla olla alempi niissä tapauksissa joissa työntekijän osaamisessa on puutteita perussuomalaiset vastustavat ankarasti tätä kokoomuksen taholta tullutta vaatimusta ministeri orpon ehdotuksen toteutuminen tarkoittaisi käytännössä yleissitovuuden romuttamista ja halpatyömarkkinoiden syntyä suomeen perussuomalaiset tarjoavat sitä vastoin työllisyydenhoidon lääkkeeksi kannusteita koulutusta ja erityisesti pienimpien yritysten toimintaedellytysten parantamista arvoisa puhemies työttömille on tarjottava lisäkoulutusta niille aloille joilla työvoimaa tarvitaan myös kohtuulliset tuloveronalennukset edistävät työllistymistä ja kannustammekin hallitusta jatkamaan tuloveronalennusten tiellä perussuomalaiset ovat lisäksi esittäneet vaihtoehtobudjetissaan kokeilua viron yritysveromallin käyttöönotosta niissä yrityksissä jotka palkkaavat lisää henkilökuntaa arvoisa puhemies massatyöttömyys ei ole mikään luonnonlaki hyvällä politiikalla siitä on mahdollista päästä eroon tavoitteena kuitenkin tulee olla työttömyyden nujertaminen ei työttömien aktiivimalli onkin täysin kohtuuton arvoisa puhemies näillä perusteilla kannatan edustaja juvosen tekemää lain hylkäysesitystä sekä hänen tekemäänsä lausumaehdotusta

arvoisa rouva puhemies tarkistin tilastoja ja paikkakunta kotka työttömyysprosentti oli tuossa mistä sain parhaimmat tilastot heinäkuulta kahdeksantoista pilkku kaksi työttömiä neljätuhattaneljäsataa joista pitkäaikaistyöttömiä reilut kolmetuhatta avoimia työpaikkoja kaksisataakahdeksankymmentäyksi elikkä jokaista työpaikkaa kohden kuusitoista työnhakijaa on varmaan työpaikkoja jotka ovat piilossa mutta on varmaan myöskin työttömiä jotka ovat piilossa eivätkä näy näissä tilastoissa tästä syystä on kohtuuton puhua aktivointimallista palautetta on tullut hyvin paljon ja tämä koskettaa erityisesti ihmisten kokemuksena rankaisuna vaikeimmin työllistyviä meillä on tilanteita vaikkapa täällä omassa on ongelmia työnhaussa niihin työpaikkoihinkin joihin kuusitoista voisi hakea samaan puutteellisen koulutuksen osalta pitkään jatkuneen työttömyyden osalta julkisen liikenteen puuttumisen osalta ikärasismin osalta fyysisen tai psyykkisen kunnon osalta tai alueellisista ongelmista johtuen elikkä aina ei ole mahdollista hakea niitä työpaikkoja jotka siellä te keskuksessa ovat auki tai voihan niitä hakea mutta sitten tullaan siihen malliin minkä täällä ministeri lindström jo kertaalleen peruutti että kaikkien on haettava kaikkia työpaikkoja mutta sehän todettiin aika mahdottomaksi käytännössä myöskään aktiivisuuden osoittaminen muilla keinoin ei onnistu sillä leikkaukset työllistämistukitoimiin ovat olleet merkittävät ja niissä on myöskin alueellisesti aika paljon eroja myöskään omatoiminen aktiivisuus ei onnistu sillä se vaatii te keskuksen päätöksiä ei voi siis vain itse ilmoittautua että minä olen aktiivisesti kouluttautumassa se ei riitä surullista on huomata että tässäkään laissa ei ole huomioitu perustuslakivaliokunnan kantaa vaan hallituspuolueet ovat kävelleet tämän kannan yli ja äänestäneet sitä vastaan

kirjoittaa että ehdotusta ei voida pitää perustuslain kannalta ongelmattomana olisi se jo iso herätys toisaalta perustuslakivaliokunta on edellyttänyt että tulisi olla velvoittavaa tarjota kaikille jotakin aktiivista toimenpidettä jotta tämäntyyppinen lainsäädäntö olisi edes mahdollista mutta näitä siis ei ole haluttu tähän lakiesitykseen tehdä varsin merkillinen myöskin tämä julkisen talouden näkökulma sillä tämän lain perusteluissa lukee että kun työttömyysturvaa leikataan mahdollisesti se lähes viisi prosenttia niin se aiheuttaa toimeentulotukimenojen lisäystä elikkä siirretään ihmisiä luukulta toiselle ja jatketaan ihmisten pompottelua ja niin kuin edustaja filatov tuossa äsken totesi meillä on aivan liian kokemusta paljon ihmisistä jotka ovat joutuneet sen viimesijaisen elikkä toimeentulotuen varaan sieltä pois pääseminen on aika työlästä verrattuna siihen että ollaan työttömyysturvan varassa jossa kuitenkin se aktiivisuus on koko ajan ollut ja aivan varmaan tulevaisuudessakin on parempi ja sieltä nouseminen vaikkapa lyhyidenkin työjaksojen kautta on helpompaa valiokunta on kirjoittanut lausuman tähän mietinnön loppuun mutta se on jotenkin surullinen koska siinä lukee että seurataan vaikutuksia olisin kuvitellut että vähintäänkin tässä kohden kun ei ole otettu huomioon perustuslakivaliokunnan ohjeistusta tähän lain vahvistamiseen muuttamiseen olisi lausumaan kirjoitettu jotenkin niin että välittömästi tämän käsittelyn jälkeen tulee toteuttaa ne toimet jotka perustuslakivaliokunta on edellyttänyt mutta sitä vastoin valiokunta kirjoittaa lausumaan että seurataan tulevaisuudessa ei niin että toimitaan ja tehdään tässä meillä on myöskin ollut keskusteluissa erilaisia aktiivisia toimenpiteitä ja mainitsen tässä kuntakokeilun joka pitkäaikaistyöttömien osalta on ollut erittäin menestyksekäs on saatu hyviä tuloksia toivonkin että maakuntahässäkästä riippumatta tämä kuntakokeilu saa jatkoa ja toivon että myöskin tulevaisuudessa kunnat voivat olla mukana työttömien auttamisessa ja parantamassa heidän työkykyään sekä työllistymistään tulevaisuudessa ei romuteta siis nyt edes sitä kohtaa taas mikä tällä hetkellä

arvoisa puhemies paljon on näiden kolmen keskustelun aikana puhuttu aktiivimallista joten totean vain sen mikä vielä on ehkä sanomatta aktiivimalli on klassinen esimerkki eliitin historiallisesta ennakkoluulosta köyhiä mikä kävi varsin selvästi esille jatketussa ensimmäisessä käsittelyssä köyhät nähdään laiskoina impulsiivisina ja moraalittomina ja köyhien oletettu olemuksellinen erilaisuus oikeuttaa kontrolliin joka keski tai yläluokkaan kohdistettuna olisi skandaali laki sinällään on teknisesti epäreilu ja käytännössä epätarkoituksenmukainen mutta sen lisäksi se leikkaa ihmisiltä jotka muutenkin ovat toimeentulominimin rajoilla

arvoisa rouva puhemies olen puhunut tämän hallituksen esityksen aktiivimallista hylkäämiseksi jotakuinkin etuperin takaperin ja kuperkeikkoja tehden kun tuntuu että mikään ei auta pidän tätä itse rankaisumallina mutta helppo olisi löytää tästä tie aitoon aktiivimalliin se olisi sellainen jossa kaikille työttömille jotka sitä haluavat tarjottaisiin työllisyyspalveluja

tämän lakiesityksen mahdottomuutta kuvaa hyvin se että tällä hetkellä suomessa meillä on reilut kaksisataaseitsemänkymmentätuhatta työtöntä ja reilut kolmekymmentätuhatta vapaata työpaikkaa tämä on vähän sama kuin yrittäisi jokaisen meidän jalkaan tunkea sitä lasikenkää nämä kaksisataaseitsemänkymmentätuhatta työtöntä eivät mitenkään mahdu näihin kolmeenkymmeneentuhanteen työpaikkaan tästä syystä on pakko kannattaa edustaja kiljusen hylkäysesitystä vielä totean sen minkä monet muutkin olemme saaneet paljon viestejä ja kirjeitä yksi surkeimmista on tullut kuusikymmentä vuotta täyttäneeltä naiselta joka tekee paljon on vapaaehtoisena sprssä mannerheimin lastensuojeluliitossa ja ja niin edelleen ja kokee työnsä hyödylliseksi ja siitä huolimatta hallitus aikoo häntäkin rangaista missä oli se välittäminen arvoisa

arvoisa rouva puhemies tarvitsemme työvoimapolitiikkaa joka kannustaa ja antaa tukea työnhakijalle lannistaminen ja työttömyydestä rankaiseminen edistä työnhakua tällä esitetyllä lainmuutoksella hankaloitetaan entisestään usean työtä vailla olevan ihmisen elämäntilannetta ja monessa perheessä on nyt paljon pelkoa tulevasta kansalaispalautetta jota olemme vastaanottaneet voi sanoa spontaaniksi otokseksi siitä millaiseksi tämä esitetty malli työttömien keskuudessa koetaan siellä on aitoja yksilöllisiä tarinoita siitä mitä työttömän elämä suomessa on

ei pysty osoittamaan olleensa riittävän aktiivinen työhaussa vaikka olisi työtä yrittänyt saada kaikin keinoin ja parhaansa mukaan siitä huolimatta ei onnistu voidaan työttömyysturvasta leikata viisi prosenttia se on paljon pienituloisen ihmisen toimeentulosta nimittäin kun työttömyysturvasta leikataan monen ihmisen täytyy turvautua toimeentulotukeen jolloin ollaankin viimesijaisen etuuden piirissä toimeentulotuessa ei ole edes kolmensadan euron suojaosaa kuten työttömyysturvassa tai asumistuessa on siksi sitä pidetään köyhyystutkijoiden parissa aivan pahimpana mahdollisena köyhyysloukkuna se käytännössä estää lyhytaikaisen työn vastaanottamisen aktiivimalli ei huomioi työttömän työmarkkinatilannetta terveystilannetta tai mitään muutakaan tilannetta ei sitäkään voiko työtön liikkua työtä hakeakseen tai onko työhallinnon palveluita hänen kotipaikkakunnallaan tai lähiseudulla ylipäänsä saatavilla arvoisa puhemies mikäli kotikunta on vieläpä leikannut työttömän lapsilta päivähoito oikeuden on aktiiviseksi pyristelemisessä pulmia monin verroin näistä seikoista riippumatta myös aktiivisesti työtä etsivää työtöntä voidaan jatkossa kuitenkin rangaista mikäli hallitus saa asiasta päättää jatkossa riittävää aktiivisuutta on hallituksen mukaan viiden päivän työssä oleminen tai yritystoiminnasta vastaava tulo tai oleminen viisi päivää jossain työnhakuvalmennuksessa uravalmennuksessa tai niin edelleen kuudenkymmenenviiden päivän aikana

arvoisa puhemies pyysin puheenvuoron oikeastaan puuttuakseni lyhyesti kolmeen seikkaan ensin koko kysymys tästä työvoimapolitiikasta tai työpolitiikasta niin kuin edeltävän hallituksen työministeri ihalainen tapasi sanoa hän ajoi ajatusta aktiivisesta työpolitiikasta joka näkee ihmiskuvallisesti aika eri tavalla koko kysymyksen työstä työllistymisestä työttömyydestä ja näiden erilaisista välitiloista ja kyllä tuntuu siltä että tämä esitys on ehkä huippu siinä erilaisuudessaan jota se ihmiskuvaltaan ja perusteiltaan edustaa suhteessa koko tällaiseen ajatteluun johon pohjoismainen hyvinvointivaltio on työn suhteen ja työllistymisen suhteen perustunut

niille kymmenille ja sadoille ihmisille jotka monille meistä ovat todella kirjoittaneet henkilökohtaisia näkemyksiään tarinoitaan ja vetoomuksiaan ja ehkä merkille pantavaa on ollut että ei ole ollut kyse kyse mistään kopioidaan ja sijoitetaan teksti uudelleen viestiketjuista vaan lukuisista ja lukuisista erillisistä henkilökohtaisista viesteistä joilla pyritään vielä tässä viimeisinä päivinä vetoamaan edustajiin päätöksen muuttumiseksi huomenaamuna ja kolmantena asiana kuuntelin sitä ensimmäisen käsittelyn toista osaa jota päivänvalossa enemmän käytiin ja täytyy sanoa että yllätyin kyllä sitä keskustelua kuunnellessani siitä kuinka heikoin tiedoin tästä itse asiasta täällä salissa etenkin hallituspuolueiden joukoista käytettiin puheenvuoroja ei oikeastaan ollut mitään argumentaatiota itse varsinaisen esityksen tueksi ja ainoana keinona vedottiin mahdollisten ongelmallisten vaikutusten seurantaan tulevaisuudessa ja kun olen itse viime vuosina ollut niin työttömänä työnantajana kuin yrittäjänäkin niin todella koen että tämä keskustelu oli niin kuin täällä tavataan välillä sanoa todellisuudesta vieraantunutta tavalla joka varmasti kylmää niin työttömiä kuin myöskin monia työnantajia joten toivotaan että meillä olisikin huomenna tapahtunut jotain yllättävää joka tapauksessa kiitos myöskin niille aktiivisille edustajille jotka asiaa ovat pitäneet salissa yllä

alkaneessa istunnossa joka oli myöhästetty eduskunnan normaalin työjärjestyksen ulkopuolinen istunto sinänsä kyllä on normaalia sekin että välillä työjärjestys muuttuu ja ja perjantainakin istutaan illasta mutta nyt jäi kyllä sellainen maku siitä toissa viikon perjantainkin keskustelusta että näin vaikea asia hallituksen puolelta haluttiin tuoda eduskuntaan normaaliaikataulun ulkopuolisessa istunnossa jo ihan sen takia että aikataulut pakottivat valtaosan kansanedustajista lähtemään maakuntaan mutta myös media oli pois paikalta jolloin saatiin syntymään tilanne jossa vaikea asia tuodaan eduskuntaan kaikessa hiljaisuudessa ja toivotaan että se sinne illan hiljaisuuteen myös katoaa mutta ei kadonnut tein pöydällepanoesityksen ja sitä myös kannatettiin saimmekin viime maanantaina sitten asian käsittelyyn eduskunnan täysistuntoon päiväsaikaan ei tällaisena ilta aikana tai yöaikana jota nyt tällä hetkellä elämme ja saimme paikalle myös ministerit ja hallituspuolueidenkin kansanedustajat mutta nyt olemme taas illassa ja myöhäisillassa toisen käsittelyn loppua vetämässä muutama huomio tähän tähän asiakokonaisuuteen oma työhistoriani on pitkäaikaistyöttömien ja vajaakuntoisten ihmisten työkeskuksen vetäjän toimesta ennen eduskuntaa työskentelin kaikkiaan toistakymmentä vuotta pitkäaikaistyöttömien eri ikäisten vajaakuntoisten ihmisten kanssa eikä tuona aikana itselleni välittynyt sellaista kuvaa että ihminen olisi työtön asenteestaan vaan päinvastoin useiden satojen ihmisten kanssa töitä tehneenä tehneenä minulle jäi vahva kuva siitä niin kuin myös oman työttömyyteni ajoilta yhdeksänkymmentä luvulta ja yrittäjän ajoilta myös yhdeksänkymmentä luvulta että ihmiset haluavat työllistyä ihmiset haluavat hankkia rahaa tehdä ostoksia käydä kaupassa tulla kauppakassin kanssa kotiin tehdä vaikka ulkomaanmatkoja tai tai harrastaa tienata ja elää elämäänsä täysiarvoisena suomalaisena ihmisenä vain pieni osa meistä kanssaihmisistä hyväksyy työttömyyden elämäntapana mutta kun politiikan puolella näistä asioista keskustellaan tämä kääntyy päälaelleen ja annetaan helposti mielikuva siitä että että nyt tarvitsee käyttää keppiä jotta saadaan ihmiset töihin mutta näin helppoa se ei kuitenkaan ole saatikka että se olisi jotenkin oikeudenmukaista päinvastoin kyseessä on malli jossa jossa työttömyydestä rangaistaan rangaistaan ja rangaistaan vielä kovalla tavalla leikkaamalla käytännössä työttömyysetuutta lähes viiden prosentin verran täysin riippumatta siitä onko ihminen itse halukas työllistymään tai aktivoitumaan sillä tavalla kuin hallituksen esityksessä lähdetään kyse on siis mallista joka kohtelee ihmisiä epäoikeudenmukaisesti myöskään työvoimapalveluita aktivointipalveluita ei suomessa ole joka paikkakunnalla tarjota niin kuin ei ole myöskään työtä itsekin tulen vahvan työttömyyden alueelta jossa lahden kaupungin työttömyys on viimeisien vuosien aikana liikkunut siinä viisitoista ja kahdeksantoista prosentin välillä ja meillä on joitain aktiivitoimenpiteitä työttömille tarjota muttei lähellekään niin paljon kuin niitä käytännössä tarvitsisi tämä lakiesitys kaikkiaan on epäoikeudenmukainen ja siihen myös perustuslakivaliokunta omassa lausunnossaan kiinnitti huomiota hämmästelenkin sitä miksi sosiaali ja terveysvaliokunnan puolella hallituksen edustajien toimesta tätä lakiesitystä laitettu uudelleenvalmisteluun perustuslakivaliokunta totesi että lakiesitystä ei voida pitää ongelmattomana ja se on aika vahvasti sanottu tämä lakiesitys kohtelee täysin epäoikeudenmukaisesti työttömiä ihmisiä riippumatta heidän omasta halustaan ja huomioimatta alueellisia eroja työvoimapalveluiden saatavuudessa tai työn saatavuudessa näillä perustein kannatan edustaja kiljusen tekemää hylkäysesitystä

arvoisa puhemies ei ole rikos silloin siitä ei myöskään tule rangaista nyt tässä esityksessä tässä niin kutsutussa hallitus on tänne tuonut tuonut ja haluaa jääräpäisesti viedä läpi on kyse kuitenkin siitä että työtöntä ihmistä voi rangaista siitä että hän ei ole löytänyt työtä riippumatta siitä kuinka aktiivinen hän on huolimatta siitä että hän tekisi joka päivä lukuisia työhakemuksia kiertelisi yrityksiä soittelisi ja etsisi työtä aktiivisesti silti voidaan olla tilanteessa jossa häntä rangaistaan kun työtä ei

rangaistuksen voi estää sillä jos opiskelee omatoimisesti tai osallistuu työvoimapalveluiden tarjoamille kursseille mutta näitä palveluita ei ole kaikkialla saatavilla ja toisaalta työtön ei voi itse päättää sitä mitä tämä omaehtoinen opiskelu on vaan sen päätöksen tekevät työvoimaviranomaiset ja näin ollen todellakin voimme olla tilanteessa jossa työtöntä rangaistaan siitä että hän on työtön vaikka työttömyys ei ole rikos

kun olin kuuntelemassa viime viikolla selvitystä missä missä oltiin tutkittu suomalaisten nuorten sitä mistä syntyy kokemus turvallisuudesta niin hyvin vahvasti se tulee siitä että yhteiskunta on tasa arvoinen ja oikeudenmukainen silloin nuoret kokevat elämänsä turvalliseksi mutta nämä samat nuoret kokivat myös kun heiltä kysyttiin että heillä oli semmoinen tunne että tämä tilanne tulee pahentumaan ja se yhteiskunnan oikeudenmukaisuus ja eheys uhkaa murentua eikä ole ollenkaan ihme että tällaisia tunteita nuorilla on kun miettii vaikka tätä lakiesitystä tämä on hyvin epäoikeudenmukainen eikä kohtele ihmisiä tasa arvoisesti kuten pitäisi täällä on ihmetelty paljon

sitä minkälainen on hallituksen ihmiskuva kun se tuo tällaisia esityksiä tänne ja sitä että että se normien purku mitä hallitus kovasti on tämän kautensa aikana pitänyt esillä ei koske kaikkia vaan se koskee vain niitä hyväosaisia ja tässä on kyllä kyllä valitettavasti esimerkki siitä kuinka todellakin näille kaikkein heikko osaisimmille luodaan erilaisia uusia normeja ja sääntöjä kun samaan aikaan puhutaan siitä kuinka niitä pitäisi purkaa toisaalta minusta on ollut tämän keskustelun aikana hätkähdyttävää huomata siitä ihmiskuvasta myös se että tätä on perusteltu niin että eihän tämä leikkaus ole kuin muutaman kympin niin pieni raha ja mitä

kuitenkin me tiedämme että lukuisille ihmisille sillä on todella paljon arjessa merkitystä niille

jo nyt arjesta selviytyminen on paikoitellen yhtä taistelua jos

vielä nipistetään tuloista muutama kymppi niin kyllä se näkyy ja aivan kuten täällä on tullut esiin niin silloin tiputaan sinne toimeentulotuen puolelle mistä on entistä

itsekin haluan kiittää niistä lukuisista yhteydenotoista joita tämän lain osalta olemme saaneet niistä arjen tarinoista niistä todellisen elämän kertomuksista ja toivoisin kyllä että me kansanedustajat olisimme ne kaikki lukeneet huolella ja ja vakavasti ja oikeasti kohdanneet ne ihmiset ja sen viestin mitä he ovat meille halunneet kertoa sillä meidän tehtävämme täällä on huolehtia siitä että me kohtelemme kaikkia yhdenmukaisesti ja tasa arvoisesti ei niin kuin tässä mallissa nyt ollaan ollaan tekemässä että että ihminen aivan täysin riippumatta siitä mitä itse tekee voi joutua tällaisen epäoikeudenmukaisen rangaistuksen kohteeksi johon ei itse itse voi vaikuttaa tämä on äärimmäisen huono ja epäoikeudenmukainen esitys ja ja vihreät eivät voi tätä millään tavalla

arvoisa puhemies

yksi yöllä ja keskustelemme täällä aivan äärimmäisen tärkeästä asiasta olisin toivonut että täällä olisi ollut hiukan enemmän hallituspuolueitten edustajia paikalla keskustelemassa moni työtön varmasti valvoo öitään aivan samalla tavalla kuin mekin nyt mutta he valvovat usein siitä syystä että se työttömyys aiheuttaa stressiä ja huolta siitä kuinka saa toimeentulon turvattua perheelleen tämän hallituksen tekemät esitykset eivät eivät työttömien huolenaiheita ole ainakaan yhtään vähentäneet

otin mukaani vahvistusta eduskunnan kirjastosta voi lainata perusoikeudet kirjan tietenkin harmittelin sitä että se oli siellä kirjastossa vapaana olisin toivonut että tämä kirja olisi ollut vaikka työministeri lindströmin salkussa tässä kirjassa nimittäin on niin hyviä ohjeita että toivoisin että niitä tämän keskustelun jälkeen noudatettaisiin kun tässä tänä iltana on todettu jo useaan otteeseen se että perustuslakivaliokunta on huomauttanut että tämä laki ei ole ongelmaton meidän on monia kohtia joissa viitataan työhön ja työllistymiseen yksi tärkeimmistä kohdista siellä on se jossa sanotaan että julkisen vallan on edistettävä työllisyyttä ja pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus

tässä tullaan oikeastaan siihen koko ajatusmalliin joka tältä hallitukselta on jotenkin niin kuin unohtunut työttömyys ei ole ihmisten vika se on seurausta epäonnistuneesta talouspolitiikasta suomessa ja ja koko euroopassa mutta missään maassa ei ole saatu aikaan kasvua ja työllisyyttä leikkaamalla eli leikkaamalla ei ole saatu aikaan missään maassa kasvua ja työllisyyttä se ei onnistu myöskään suomessa vaan päinvastoin hallituksen tulisi noudattaa suomen perustuslakia joka sanoo että julkisen vallan on edistettävä työllisyyttä ja pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus työhön siihen löytyy konsteja esimerkiksi keskustelusta joka tänään käytiin liikennepolitiikan kohdalla siitä miten paljon erilaiset liikenneinvestoinnit työllistävät niitä kannattaisi tehdä enemmän ja ja työllistää ihmisiä tätä kautta samaten tässä tässä

sanotaan että julkiselle vallalle on säädetty yleinen velvollisuus turvata perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen ja ja tämä on ollut niissä monissa monissa sähköposteissa ja paperikirjeissä joita työttömiltä ihmisiltä on meille kansanedustajille tullut on välittynyt se että ihmisistä tuntuu että heiltä on mennyt heidän ihmisoikeutensa näiden hallituksen esitysten myötä ja tämä on tämä on kuulkaa aivan järkyttävää mikä oikeus hallituksella on aiheuttaa suomalaisille ihmisille semmoinen tunne että heille ei turvata heidän ihmisoikeuksiaan ja heidän perusoikeuksiaan työttömyysturva on yksi perusoikeus joka turvataan ihmiselle jos ei ole työtä niin niin pystyy kuitenkin tulemaan toimeen suomessa suomea on myöskin huomautettu eun sosiaalisten oikeuksien komiteasta useampaan otteeseen siitä että meillä on liian liian alhaiset perustoimeentulot pienet eläkkeet toimeentulotuki ne ovat liian alhaisia jo tällä hetkellä ihmiset eivät pysty pärjäämään

arkisia asioita ruokaa laskuja harrastuksia ynnä muuta tällä hetkellä ja nyt sitten hallitus on vielä leikkaamassa tätä elikkä pidän pidän tätä sanaa aktiivi sellaisena sanakikkailuna nokkelana sanankäänteenä niinkin positiivinen sana kuin aktiivi sana on yritetään piilottaa tämä negatiivinen asia aktiivimalli on suoraan sanoen työttömiä kurittava epäoikeudenmukainen työttömyysturvan leikkaus ja ja se loukkaa todella paljon meidän kansalaisten yhdenvertaisuutta ehdottomasti olen sitä mieltä että laki on hylättävä ja ja jo tässä vaiheessa nyt kannatan edustaja kiljusen tekemää esitystä siitä että tämä laki hylätään täällä jossain vaiheessa sanottiin että ihmisiä ei saa nujertaa taisi olla edustaja savio joka totesi näin olen aivan samaa mieltä siis meidän tulee yhdessä eduskuntana nujertaa lama mutta ei ihmisiä saa nujertaa siihen pitäisi kaiken hallituksen politiikan nyt keskittyä sosiaali ja terveysvaliokunta kuuli monia asiantuntijoita ja ja yksi oli ihan mieleenpainuva asiantuntija tuli tuolta kainuun te toimistosta ja minusta siinä lausunnossa oli kaksi semmoista aika toinen oli se että että jos työttömät työnhakijat ohjautuvat jatkossa yhä enemmän työkokeilun piiriin täyttääkseen aktiivisuusvelvoitteen kun meillähän ei ole tarpeeksi palkkatukipaikkoja joihin ohjata työttömiä joten sen takia monet heistä ohjautuneet työkokeiluihin joista ei siis saa palkkaa niin työnantajat saavat tämän myötä merkittävän määrän maksutonta työvoimaa tämän voidaan arvioida johtavan työvoiman väärinkäyttöön jolloin myöskään hallituksen esityksen tavoite työllisyyden paranemisesta ei toteudu tulevatpa tässä mieleen nämä kaikki kikyt ja muut mitä tämä hallitus on esittänyt joten tällainenkin tausta ajatus tässä voi tulla meille edustajillekin mieleen onko todellakin tarkoituksena ohjata yrityksiin yhä enemmän maksutonta työvoimaa sitten toinen on tämä ja ymmärrän hyvin että kainuusta tuleva asiantuntija kertoo huolensa siitä

meillä ovat ihmiset eriarvoisessa asemassa riippuen asuinpaikkakunnastaan ja ja siellä olevista mahdollisuuksista työllistyä ja saada palveluita elikkä voidaan aivan perustellusti perustellusti kysyä onko kaikilla alueilla suomessa tarjolla riittävästi työpaikkoja ja työllistämistä edistäviä palveluja ja johtaako tilanne tämän myötä meidän suomalaisten kansalaisten alueelliseen eriarvoisuuteen mielestäni tämä esitys johtaa juuri tuohon ja ja on on todella

tasa arvoisesti ja ihmisten yhdenvertaisuutta edistää riippumatta heidän asuinpaikkakunnastaan

mielestäni tämä laki pitäisi hylätä ja ruveta oikeasti työllistämään ihmisiä niin että työllisyysmäärärahoja kolmannen sektorin palkkatukeen ja järjestöjen palkkatuen käytöstä pitää tämän kolmentuhannen henkilötyövuoden katto poistaa nyt heti välittömästi

arvoisa rouva puhemies

tämä surullinen asia että olemme tässä joulun alla keskustelemassa näin ankarasta lakiesityksestä joka rankaisee työttömiä siitä etteivät he tahtotilastaan tai yrityksistään huolimatta ole työtä kolmen kuukauden aikana saaneet sähköposteja on tullut runsaasti varmasti jokaiselle itse olen saanut niitä noin sataviisikymmentä kappaletta ja kun noita viestejä lukee niin niin kyllä se pahalta tuntuu kun yksinhuoltajaäiti kertoo murehtivansa tässä joulun alla kuinka

ja perheen kanssa pystytään tuota joulua viettämään riittääkö ruokaa vielä ensi vuoden puolella ja tuleeko tämä viiden prosentin sanktio perheelle vielä tämän jo nykyään niin kovin tiukan elämäntilanteen päälle viimeisin sähköposti itselleni aiheesta tuli kaksikymmentäkuusi minuuttia yli puolenyön siis tämän päivän aikana jolloin tulemme vielä aamulla äänestämään tästä asiasta vielä jos on mahdollista vetoan hallituksen jäseniin ettei tässä asiassa lakia hyväksyttäisi

viime viikkoina olemme paljon keskustelleet eriarvoisuudesta ja itsenäisyyspäivän jälkeen meillä oli näinä yön pimeinä tunteina täällä värikäskin keskustelu eriarvoisuudesta hallitus ei kaatunut mutta toimme oppositiosta voimakkaasti esille hallituksen eriarvoistavaa politiikkaa ja tässä jos missä on yksi niitä surullisimpia esimerkkejä siitä että meidän huolemme eriarvoistumisesta on totta ihmisiä johdetaan yhä hankalampaan tilanteeseen myöskin tämän hallituksen esityksen kohdalla perustuslakivaliokunta on huomauttanut ettei esitys ole ongelmaton perustuslaissa on kohta joka on sakari knuuttilan työn tuloksena perustuslakiin lisätty että jokaisella ihmisellä on perustuslaillinen oikeus työhön tämän päivän suomessa ja tämän hallituksen toimesta tuo perustuslaillinen oikeus ei ihmisille toteudu on yli satatuhatta työtöntä ja avoimia työpaikkoja on kolmekymmentätuhatta ja vielä te haluatte rangaista näitä ihmisiä jotka eivät yrityksistään huolimatta pääse edes työhaastatteluun vaikka ovat lukemattomia kertoja eri töitä tämä yhtälö on kerta kaikkiaan mahdoton se lisää taloudellista eriarvoisuutta ja pahentaa alueellista eriarvoisuutta laajassa suomessa on paljon paikkakuntia joilla ei ole työpaikkoja tai joilla ei työ ja elinkeinotoimistojen leikkausten ja karsimisten jäljiltä ole näitä palveluita eikä tarjolla edes keikkatöitä näiden ihmisten pitäisi yrittää jaksaa uskoa tulevaan saadessaan sanktion yrittäessään ja tullessaan silti syrjäytetyksi

tämä lisää eriarvoisuutta kuten se lisää ja pahentaa alueellista eriarvoisuutta lisää köyhyyttä yhä useampi ihminen joutuu tämän jäljiltä leipäjonoihin

ihmiset seuraavat tätä keskustelua ja tämän päätöksen syntymistä pelokkaina he pelkäävät joutuvansa toimeentulotuen varaan ja siten kuten jo aiemmin tuossa totesin tulevansa syrjäytetyiksi hallituksen yhteiskunnan toimesta tämä johtaa pitkälti myös terveyden eriarvoistumiseen me tiedämme että rikkaan ja köyhän miehen elinajanodotteissa on jo melkein yhdentoista vuoden tällä hetkellä nämä ihmiset lannistetaan ja he eivät välttämättä jaksa enää nousta taistelemaan tulevaisuutensa puolesta löytääkseen töitä surullista on että tästä keskustellaan todella yhden jälkeen yöllä täällä eduskunnassa niin tärkeä asia on kysymyksessä tämän vuoksi minulla ei ole minkäänlaista muuta mahdollisuutta kuin kannattaa edustaja kiljusen hylkäysesitystä erittäin huono lakiesitys

arvoisa rouva tämä on hallituksen linjausta normien purusta tässä hallitus pyrkii purkamaan esteitä jotka ovat tähän mennessä estäneet työttömien päivärahan

näitä linjauksia siinä

aktiivisuudella on koetettu peittää sitä että kysymyksessä on tavallaan työttömän päivärahan leikkaus ja samalla syyllistäminen siitä jos eivät saa työtä tehtyä tai eivät pääse toimenpiteisiin jos jossakin sivummalla asuvat tämä tulee syrjäyttämään paljon työttömiä ihmisiä heitä työelämästä malli ei ole hyvä ja oikea tapa lähestyä tätä asiaa meille kaikille kansanedustajille on tullut paljon viestejä työttömiltä yksi koskettava oli tällainen ja jäin miettimään siitä että tämmöinenkin täällä eteen voi tulla puhuttiin osa aikaisesta työttömästä perheellisestä ihmisestä jolla on useita lapsia sanoi että jos tulee tämmöinen toimenpide mihin pitäisi lähteä mukaan niin ensimmäinen kysymys on että

asuu on subjektiivista päivähoitoa rajattu niin hän ei voi saada lapsiaan hoitoon koska osa aikaisella päivähoitoon on neljän viikon jonot tästä tulee automaattisesti se että päiväraha putoaa ja taas se vähäinenkin elintaso laskee siitä näin joulun alla tuli vielä paha mieli kun mietti sitä kuinka niille useille lapsille saa niitä lahjoja ja muita toimenpiteitä ja tarvittavaa joulumieltä antaa siinä tosi hankalaan paikkaan tämmöiset ihmiset joutuvat minun mielestäni tässä aktiivimallissa on niin paljon tulkinnanvaraisia asioita mitkä ovat epäselviä pitää hylätä koko esitys ja kannatan edustaja kiljusen kiljusen tekemää hylkäysesitystä

hyvin paljon sähköpostia en ole laskenut niitä sähköposteja mitä on tullut mutta en varmaan arvioisi hirvittävän paljon väärin jos arvioisin että noin sadan hujakoilla niitä on ollut jos niitä on ollut sata niin en ole kuitenkaan saanut sataa erilaista sähköpostia vaan siellä on ollut kyllä huomattavan paljon lauserakenteita myöten toisiaan muistuttavia sähköposteja jonkinnäköinen aktiivinen kampanja ja ehkä jopa jonkin näköistä koordinaatiota sen taustalla näyttää olevan en tiedä mikä taho sitä on koordinoinut mutta varmaan se on ainakin osaltaan saanut polttoainetta siitä aktiivisesta julkisuusmyllytyksestä joka tämän lakiesityksen ympärille on aikaansaatu semminkin kun jos seuraa sitä argumentaatiota mikä niissä maileissa näkyy niissä käsitellään tätä lakiesitystä yhtä yksipuolisesti kuin oppositio julkisissa puheenvuoroissaan tätä käsittelee unohtaen aktiivisesti esimerkiksi sen että tässä samalla myöskin työttömyyden omavastuuaikaa lyhennetään seitsemästä viiteen päivään samalla hallitus pyrkii liikkumisavustuksella tekemään kannattavammaksi hakea töitä myöskin astetta kauempaa kuin omilta kotinurkiltaan

kannattaa lukea kokonaisuudessaan ja kannattaa ymmärtää mikä on perustuslakivaliokunnan rooli se arvioi ennen kaikkea onko laki säädettävissä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä ja käsittelee kaikkia niitä kohtia lakiesityksessä joissa mahdollisia perusoikeus tai perustuslakikytkentöjä on se voi sanoa että se on ongelmaton se voi sanoa että se ei ole ongelmaton se voi sanoa että se on ongelmallinen tai se voi sanoa että se on hyvin ongelmallinen yhteenvetonaan sitten perustuslakivaliokunta toteaa onko

ihan henkilökohtaisesti omalta maakunnan alueelta ainakin näissä oman lähipiirin ja maakunta alueen henkilöiltä tulleissa viesteissä on pohdittu sitä tämänhetkistä tilannetta mikä se on jo nyt eli sitä millä tavalla työvoimapalvelut tällä hetkellä meillä toimivat miten työvoimakoulutus on toiminut ja miten erilaisia erilaisia te toimistojen eroja meidän alueella alueella on huimat huimat erot esimerkiksi pirkanmaan te toimistokin on saanut huomautuksen eduskunnan oikeusasiamieheltä omasta toiminnastaan muutamaan kertaankin minä uskon että työttömät ovat tavallaan leipääntyneet hakemaan työtä sen te toimiston kautta ja eri projektien kautta he ovat sitten myös lähteneet työtä hakemaan eli näissä kirjeissä oli myös vähän niin kuin copypeistattujakin asioita mutta hyvinkin kovia kohtaloita se pelko on varmaan ihan oleellinen mitenkä tulevaisuus tehdään miten saadaan töitä eli tämän nykyjärjestelmän kehittämiseen meidän pitäisi vielä enemmän enemmän panostaa itse tämä esitys tuossa esityksien aikana laskeskelin että ainakin noin kaksikymmentä erilaista adjektiiviä ja ja sanontaa löytyi millä oppositio halusi lytätä alas tätä meidän esitystämme varmaan se on sitten ansainnut tämän opposition kriittisen puolen tähän asiaan mutta tätä huomenna katsomme todellakin edustaja toi jo esille esille että tässä prosenttia työttömistä kuitenkin voittaa mutta todellakin se huoli näitten pitkäaikaistyöttömien ja muitten osalta on olemassa ja meidän täytyy tehdä eduskunnan ja myös te toimistojen ja asetusten aktiivista toimintaa heidänkin olosuhteidensa parantamiseksi
arvoisa puhemies haluan vielä yhdestä asiasta sanoa koska tässä esityksessä on myös sellainen valuvika että työttömillä ihmisillä ei ole kuulemismahdollisuutta jolloin heille käy mahdottomaksi se tilanne kun heidän pitäisi antaa selvitystä siitä mistä syystä aktiivisuusvelvoite ei ole täyttynyt ja ja pidän kyllä tätä kuulemismahdollisuuden puuttumista hyvän hallinnon vastaisena vetoan yhä edelleenkin tähän kirjaan perusoikeudet paksu painava kirja jossa myöskin todetaan että aina on on annettava hallintoviranomaisen ihmiselle se tulkintavaihtoehto joka parhaiten edistää ihmisen perusoikeuksien toteutumista nythän näin ei ole jos ei ihmisiä sitten edes kuulla siitä miksi on käynyt niin että he eivät ole sitä aktiivisuuttaan sitten pystyneet osoittamaan onko ollut kyse siitä että siellä paikkakunnalla ei ole ollut riittävästi töitä tarjolla taikka palveluita mutta haluan vielä sen sanoa tähän loppuun että että olen oikein iloinen näistä viesteistä ja toivon että ne viestit jatkuvat ihmisiltä kansalaisilta on nyt tullut sillä ministeri lindströmin esityksethän eivät ole tässä vielä kaikki vaan hänhän valmistelee parhaillaan lisää työttömiin kohdistuvaa kuritusta ja ensi keväänä on tulossa tämä toinen vaihe tästä aktiivimallista jossa ilmeisesti on tulossa tämä että kolmen kuukauden aikana pitää hakea vähintään kahtatoista työpaikkaa ja raportoida joka viikko netissä karenssien uhalla toivon todella että työttömät ihmiset aktivoituvat lähettämään viestejä meille kansanedustajille koko tämän talven ajan
arvoisa rouva puhemies täytyy vähän kummeksua tätä hallituksen edustajien mutkat suoriksi ajattelutapaa te toteatte että tämä on hyvä esitys siltä osin että että tässä tämä työttömän omavastuuaika vähenee seitsemästä päivästä viiteen mutta ihan hallituskautenne alkuun juuri te olitte nostamassa tuosta viidestä päivästä seitsemään ja ikään kuin tullaan sitten nollasummapeliin tämän sanktion päälle elikkä tämä on kovin paljon rankaisevampi siitä tosiasiasta ei pääse mihinkään että tämä esitys on alueellisesti eriarvoistava meillä ei ole kaikkialla kaikkialla suomessa samalla lailla työpaikkoja eikä työvoimapalveluita ihmiset eivät pääse edes työhaastatteluun vaikka tahtoa olisi kun ihminen epäonnistuu eikä saa työtä vaikka haluaisi niin tästä epäonnistumisesta seuraa vielä niin sanottua sakkoa ja se ei vain ajatusmaailmaani jaksa upota ihmeellisintä tässä esityksessä on se että on laskettu olevan vaikutusta toimeentulotuen kustannuksiin ja on arvioitu että nuo toimeentulotuen kustannukset nousevat kymmenellä miljoonalla eurolla ja lisäksi vielä asumiskustannukset neljällä miljoonalla eurolla ei ei oikein jaksa ymmärtää mikä järki tässä esityksessä on ajaa ihmiset sinne viimesijaisen toimeentuloturvan piiriin

arvoisa rouva puhemies jos ajattelee tämän esityksen taloudellisia vaikutuksia niin se on todennäköisesti jotakuinkin kustannusneutraali johtuen juuri siitä että pakettiin sisältyy samanaikaisesti tämä aktiivinen malli siinä että se leikkaa yhdestä päästä mutta toisaalta se myöskin lyhentää omavastuuaikaa jolloin sitä ei ole euromääräisesti oikeastaan pidettävä ankarana mutta siihen muodostuu määrätynlainen insentiivi kuitenkin hakea aktiivisemmin töitä myöskin oman lähialueensa ulkopuolelta mitä sitten edesautetaan myöskin myöskin liikkumisavustuksen kautta kun katsotaan

silloin jos työttömyys pitkittyy ja ajaudutaan pitkäaikaistyöttömyyteen juuri siitä johtuen on erityisen tärkeää että on olemassa riittävät kannustinmekanismit sille että töitä vaikka sitten vähän lyhytaikaisempiakin haetaan ja ja ollaan sen suhteen aktiivisia ja että ollaan myöskin valmiita hakemaan työtä vähän kauempaa kuin oman asuinpiirin välittömimmästä läheisyydestä on tietysti totta että eri puolilla maata on eri tavoin työtä tarjolla mutta kyllä meidän laajemminkin tulisi kannustaa ihmisiä hakemaan työtä vähän laajemmaltakin alueelta kuin pelkästään omalta kotiseudultaan

arvoisa puhemies

miksi tämä olisi millään tavalla tuomittavaa tai paheksuttavaa tämä on kansalaisten ja avuttomien ihmisten ainoa mahdollisuus yrittää vaikuttaa itseään koskeviin kipeisiin asioihin he kokevat olevansa täysin epätoivoisia ja siksi ajattelin että luen näistä lukuisista kirjeistä kolme kertomusta jotka eivät ole ainakaan kopioituja keltään muulta vaan ovat selvästi kirjoittajan itsensä kokemia asioita ehkä sen takia juuri että tuo hallituksen puoli tästä salista näyttää olevan aivan tyhjä tai siitä huolimatta olisi ehkä paikallaan nyt viimeistään kuulla näitä kertomuksia on tietenkin surullista että niitä kokemuksia nämä kokemusasiantuntijat kertovat nyt yömyöhään keskellä yötä kun juuri kukaan ei ole kuulemassa mutta toisaalta se on aika kuvaavaa ja aika sopivaa koska päivänvalossa näitä ihmisiä ei haluta kuulla ja yksikään heistä ei ole saanut kutsua työministeri lindströmin kampaviineripalavereihin ensimmäinen kertomus kärsin aspergerin syndroomasta syndroomasta mutta olen työkykyiseksi katsottu työtön olen kouluttautunut kahteenkin ammattiin mutta silti minun on vaikea saada töitä useimpiin töihin olen sopimaton esimerkiksi ajokortin tai tarvittavan koulutuksen puutteen vuoksi ja niistä työpaikoista joihin olen sopiva sopiva on kova kilpailu kerran olen ollut työsuhteessa joka olisi kestänyt yli vuoden mutta sain potkut jo puolentoista kuukauden sisällä muutoin en ole koskaan ollut vakituisessa työsuhteessa aikuisikäni ajan olen opiskellut tehnyt pätkätöitä ja ollut työttömänä aivan varmasti on muitakin ihmisiä joilla on samanlainen tai vastaava kohtalo kuin minulla kylläkin saanut kuukaudeksi töitä ensi tammikuusta alkaen mutta jatkotyöllistymiseni vaikuttaa epätodennäköiseltä aktiivimalli on epäreilu kaikkia työttömiä kohtaan mutta erityisesti minua ja kohtalotovereitani kohtaan tässä oli ensimmäinen yöllinen kertomus tyhjälle hallituksen saliosalle toinen kertomus minulla on kaksi ammattia mutta olen ollut jo kaksitoista vuotta täysin työkyvytön sairastan harvinaista sairautta joka aiheuttaa kroonisia pahoja kipuja tätä ei lasketa vielä oikeaksi sairaudeksi vaikka useimpien kuten minunkin kohdalla sairaus ajaa pyörätuoliin siitä huolimatta en pääse vieläkään sairauseläkkeelle ja sitten te kehtaatte vielä aktivoida tällaista pitkäaikaistyötöntä joka ei koskaan työllisty tuota kautta enkä muutenkaan tule toimeen keskittykää luomaan mahdollisuuksia älkääkä poistamaan niitä todella julmaa kolmas kertomus mieheni on pitkäaikaistyötön itse olen kolmet ammattikoulut käynyt useamman lapsen äiti tällä hetkellä vanhempainvapaalla eli talous on tiukassa vaikka teen pari kertaa kuussa töitä sallittujen lisätulojen ehdoilla että pärjäisimme tänäkin jouluna jouduimme silti turvautumaan sukulaisiin ja sosiaalilautakuntaan itseäni pelottaa onko minulle tarjolla mitään vakityötä sen jälkeen kun vuoden palaan niin sanottuun normaaliin työelämään asumme pienellä paikkakunnalla jonne muutimme suurkaupungin stressistä mutta näin pieneltä paikkakunnalta ei saa edes pätkätöitä useat työt saa vain suhteilla kuten sain itsekin yrittäjyyttä ei monestakaan syystä pysty harkitsemaan vaikka tahtoa ehkä olisikin eläissäni en ole vielä törmännyt ihmiseen joka haluaisi vain maata työttömänä tukia saaden mutta miksi työtöntä rangaistaan jos yksinkertainen syy on että töitä ei näinkään pienellä paikkakunnalla ole ole mieheni ei myöskään voi ajaa autoa selkänsä takia tai edes istua pitkiä matkoja bussin kyydissä toiselle paikkakunnalle saati että mitään varaa auton ylläpitämiseen työttömällä olisi työtön tarvitsee tukea ja työtä palatakseen töihin mutta kumpiakin vain leikataan alituiseen myös koulupaikat vähenevät jatkuvasti koska ei ole varaa palkata opettajia näin ei saada uusia työntekijöitä olemme noidankehässä ellei muutoksia järkevämpään suuntaan tehdä en ole niin fiksu että tietäisin mitä mutta kepin heiluttelu saa ihmiset vain vastarintaan olisiko parempi syytää rahaa uusien työpaikkojen luomiseen tukemalla enemmän yksityisyrittäjyyttä ja tekemällä siitä helpompaa lopuksi arvoisa puhemies tämä kolmas kertoja kertoo erään tapauksen eikä enää vain itsestään koska ihmiset eivät ole huolissaan ainoastaan omasta tai omasta ahdingostaan vaan toisten jopa tuntemattomien ihmisten kohtaloista tämä kirjoittaja kertoo ollessani työharjoittelijana mukanani kulki päivän ajan lukiolaisopiskelija kysyin mitä hän aikoo tehdä koulun jälkeen hän ei tiennyt hänellä oli haaveita mutta haaveiden alaa opiskelemalla opiskelemalla ei olisi tiedossa työpaikkaa hän halusi jäädä kotipaikkakunnalleen mutta tiesi jo kahdeksantoista vuotiaana ettei töitä olisi

näin vaikeassa tilanteessa olevat ihmiset puhuvat unelmista ja me hyväosaiset täällä puhumme vain pakoista

vastaan hallituksen harvojen edustajien lohdutteluun omavastuuajan säilymisestä vaikka euromääräisesti päästäisiinkin nollatasolle miten tässä laissa ei käy niin kysymys ei siitä huolimatta ole neutraalista uudistuksesta silloin jos niille joka tapauksessa parhaassa asemassa työmarkkinoilla vasta työttömäksi jääneille ihmisille joista monet ovat ansiosidonnaisen piirissä lyhennetään omavastuuaikaa kun toisaalta todennäköisin porukka joka kärsii tästä aktiivimallista ja jolla on kaikkein heikoimmat mahdollisuudet työllistyä on niitä ihmisiä jotka ovat siellä peruspäivärahalla tai työmarkkinatuella ja joidenka tulot ovat valmiiksi kaikkein pienimpiä jos edustaja rydmanilta otetaan vaikkapa kymmenentuhatta euroa palkkiosta ja ne annetaan edustaja kontulalle niin vaikka neutraalisti eduskunnan kustannukset pysyvät täysin edustaja rydmanin mielestä kuitenkaan kysymys ei todennäköisesti ole neutraalista hankkeesta minä en voi mitenkään ymmärtää miten joku vielä kaikkien näiden keskustelujen jälkeen kuvittelee että ihmisten työntäminen toimeentulotuen piiriin jotenkin aktivoisi tai kannustaisi yhtään mihinkään silloin ei joko kuunnellut yhtään mitään tai ei tunne meidän järjestelmää lainkaan jos ei ymmärrä sitä sitä mekanismia mitenkä se byrokratialoukku toimii

on vähän sitten copypastettu niin minun mielestäni pitäisi pikemminkin peukuttaa että ylipäätään laittoivat viestin kun kuitenkin me kaikki tiedämme että myös tässä talossa täysipäiväisesti politiikkaa tekevät ihmiset copypasteavat tekstejään aika paljon

arvoisa puhemies kiitos edustaja että toitte esille ihmisten tarinoita ja saimme ne kauttasi kirjattua eduskunnan tämän täysistunnon pöytäkirjaan nuo lukemasi tarinat kuulostivat aivan siltä kuin olisi kuunnellut pekka saurin yölinjaa edustaja rydmanille haluaisin kysyä teidän mielipidettänne siitä mikä on hallituksen linja aluepolitiikassa sanoitte tuossa äsken että että ihmisten pitää liikkua työn perässä no se tarkoittaa sitä että kaikki alkavat valua tänne pääkaupunkiseudulle täällä ei riitä asuntoja kaikille ja ja täällä on kalliimmat elämisen kustannukset ja ei ole kovin helppoa myöskään tuosta noin jättää omaa kotiaan jokainen haluaa kuitenkin asua siellä omassa kodissaan ja ja ei sitä hevillä lähdetä sieltä työn perässä muualle kyllä ihmiset yleensä yrittävät kaikkensa tehdä että saavat sieltä omalta paikkakunnaltaan niitä töitä eli onko hallituksen aluepolitiikka nyt kokonaan sitä että kaikki tänne pääkaupunkiseudulle ettekö te todellakaan yritä ajatella myös niin päin että että pitää saada niitä investointeja ja työpaikkoja joka puolelle suomea kaikkiin maakuntiin vähintään maakuntakeskuksiin jolloin ihmiset voivat myöskin siinä maakunnan sisällä liikkua vaikka sieltä reunoilta keskuskaupunkiin jolloin he pystyvät asumaan kuitenkin siellä omassa kodissaan ja vielä loppuun sanon siitä että että kyllä meidän pitäisi ottaa tässä työllisyyspolitiikassa mallia ruotsista jossa on huomattavasti enemmän työntekijöitä työhallinnossa palvelemassa työttömiä ihmisiä

mahdollinen tapa tehdä kampanjaa mutta vastaavasti jos tämä on sen kampanjan metodi niin silloin ei varmaankaan myöskään kannata antaa kauheasti ymmärtää niin kuin joissain puheenvuoroissa annettiin ymmärtää että kyse olisi jotenkin erityisen spontaanista kansanliikkeestä kun näyttää selvästi olevan niin että siinä on vähintäänkin joltakin tasolta hiukkasen avitettu tämän kampanjaan eteenpäinviemisessä olen väärä ihminen vastaamaan edustaja taavitsaiselle hallituksen aluepolitiikasta mutta totean yleisesti ottaen ja omasta puolestani sen että jälkiteollisessa yhteiskunnassa työpaikat pääsääntöisesti tietysti pyrkivät keskittymään nimenomaisesti tiiviimmin asutuille alueille ja tämä on tietysti sellaista yhteiskunnallista kehitystä jota ei varmaan nopeasti poliittisilla päätöksillä toiseksi käännetä eikä ole ehkä tarpeenkaan ja on varmasti näin että ihmiset lähtökohtaisesti hakevat työtä ensisijaisesti nimenomaisesti oman kotiseutunsa läheltä ja tämä on aivan oikein ja ja näin voi hyvin olla siinä ei ole mitään vikaa mutta jos sieltä omalta alueelta ei riittävästi töitä löydy niin kaikkina aikoina ennen näin laajamittaista sosiaalivaltiota kuin missä me nykyisin elämme on ollut tapa että sitten lähdetään hakemaan työtä sieltä mistä sitä löytyy enkä minä sitä kyllä kovin kohtuuttomana osaa pitää

arvoisa puhemies kuten täällä on moneen otteeseen jo tämän istunnon aikana todettu niin kyllä työttömillä on suuri hätä tilanteestaan ja juuri siksi näitä viestejä on meille kansanedustajille kymmenittäin jopa sadoittain tullut toivoisinkin että hallituspuolueiden edustajat myös ottaisivat nämä viestit vakavasti ne on käsittääkseni aivan aivan vakavalla mielellä kirjoitettu aikaa aikaa tähän päätökseen on vielä hyvin yön yli kun nukutte niin ehkä pystytte tekemään moraalisesti kestävän ja järkevän päätöksen sellaisen päätöksen että pystytte myös jouluna nukkumaan yönne hyvin arvoisa puhemies suuri ongelma tässä työllisyyden hoidossa yleisestikin on siihen edustaja pirttilahti aiemmin viittasi ja siitä myös monet työttömät ovat ilmaisseet huolensa että te toimistot ovat pystyneet auttamaan työttömiä varsin heikosti työnhaussa kuluneina vuosina muistaakseni myös edustaja paatero toi aiemmin tässä keskustelussa esille nämä käynnissä olevat työllisyyden hoidon alueelliset kokeilut edustaja pirttilahti on pirkanmaan vaalipiiristä kuten minäkin olen ja hänkin on varmasti erittäin tietoinen siitä että sekä tampereen kaupunkiseudulla että sastamalan alueella monet kunnat ovat osallistuneet näihin työllisyyden hoidon kokeiluihin jotka ovat siis lakisääteisiä me keväällä täällä eduskunnassa säädimme tämän lain joka on näillä näkymin voimassa ensi vuoden loppuun asti käsittääkseni näistä kokeiluista on tullut jo lyhyen ajan sisällä paljon paljon positiivista palautetta ja viestiä siitä että työttömät ovat saaneet henkilökohtaisesti räätälöityä palvelua ja se on auttanut monia heistä työllistymään mutta huolenaiheena on nyt se että kun tämä kokeilu on päättymässä jo reilun vuoden päästä ja jäämässä siten varsin lyhyeksi niin näistä näistä tuloksista ei ole aivan aivan sitä hyötyä saatavissa mikä olisi muutoin mahdollista saavuttaa pyytäisinkin edustaja pirttilahtea ja miksei edustaja rydmaniakin viemään hallituksen suuntaan viestiä että näitä kokeiluja kannattaisi ehdottomasti jatkaa ainakin vuoden kaksituhattayhdeksäntoista loppuun asti jolloin maakuntauudistuksen on määrä tulla
arvoisa puhemies edustaja rydmanille voi teitä nuori mies voi teidän etuoikeutettua elämäänne

merkittäköön pöytäkirjaan äänetöntä naurua edustaja rydmanin tuolista tämä on teille huvittava asia joka kymmenilletuhansille sadoilletuhansille suomalaisille on kärsimyksen kysymys juuri osoitin teille että kirjeet eivät ole toisistaan kopioituja te ette kuullut näitä kolmea kertomusta yksilöiden kertomuksia heidän ainutlaatuisista elämistään te ette näe näitä ihmisiä yksilöinä kutakin ainutlaatuisena vaan ainoastaan joukon osina massana te juuri osoitatte tämän perimmäisen ongelman miten liukuhihnalla tällaisia ratkaisuja tekevät pienipalkkaiset ylityöllistetyt työvoimavirkailijat kykenisivät kohtaamaan nämä tarvitsijat yksilöinä omine tarpeineen saatikka auttamaan heitä

te osoitatte selkeästi millä asenteella tätä mallia on tehty te osoitatte hyvin selkeästi sen kuinka valmis teidän hallituksenne on kohtaamaan inhimillistä hätää tarvetta saatikka auttamaan ihmisiä joka sitä tarvitsevat

arvoisa rouva puhemies otan tästä edustaja savion viestistä kopin tästä on meidän maakuntaliitollekin tullut viestiä että nämä projektit voisivat jatkua todellakin tästä on tullut hyviä tuloksia tässähän on jo siivottu näitä tilastoja ja on saatu esimerkiksi sastamalan alueella vähemmän kuin siellä tilastoissa oli niin että tämäkin ehkä kuvaa sitä mikä hallinnon taso on ollut edustaja taavitsainenkin otti esille tämän tämän maakuntien reuna alueitten problematiikan että meillä ovat eri hallitukset näitä meidän palvelujamme keskittäneet muistaakseni meidän alueeltamme mänttä vilppulan alueelta mikä on keski suomen ja ja pirkanmaan rajalla te toimistoverkkoa huomattavasti vähennettiin kaksi henkilöäköhän siellä on ja kaupungilla itsellään on kahdeksan henkilöä tässä työllistämisyksikössä tällä hetkellä

lähteä siitä mitkä ovat yhteydet onneksi nyt tuli iloinen uutinen tänään että junat kulkevat entistä paremmin työttömät voivat saavuttaa sen sitten viisi euroa kymmenen senttiä mänttä vilppulasta tampereelle mutta kuitenkin tärkeää on se että se henkilökohtainen palvelu olisi siinä lähellä minä jotenkin kaipaan vanhana aluekehittäjänä sitä nyrkkiä mikä meidän alueen asioita ratkaisi siinä olivat työvoimatoimiston johtaja elinkeinoasiamies kaupunginjohtaja yritysjärjestön johtaja ja toisen asteen koulutuskuntayhtymän johtaja eli tällä nyrkillä pystyttiin ongelma kuin jos meillä oli työvoimapula käytiin hankkimassa työvoimaa mutta sitten myöskin pystyttiin hoitamaan sitä koulutusta ja työllistämisjärjestelmää eli kun näitä kokeiluja tehtäisiin omaehtoista toimintavaltuutta ja myös elinvoimaa näitten uusien hallintojen kehittämisen jälkeen minä ihan liputan tämän puolesta että meillä voisi olla esimerkiksi pirkanmaallakin tämän työvoimakokeilun jälkeen jonkinlainen toinen järjestelmä

arvoisa puhemies tässä nyt odottelin maltillisesti että se kello kahdellatoista päivällä alkanut opetus ja kulttuuriministeriön pääluokka lähenisi jatkoa mutta ei jatku niin että jatketaan sitten keskustelua tästä koska edustaja rydman sai kirvoitettua pieneen kommenttiin kommentti siitä että kysymys ei ollut kansanliikkeestä kun nämä työttömät kirjeitä osoittaa sen että ikävä kyllä ette ihan pääse iholle asti ymmärtämään mistä on kysymys kun ihminen on työttömänä varsinkin jos hän on pitkään työttömänä ja varsinkin jos on siihen vuosia tullut paljon päälle ja ja tullut paljon epäonnistumisia elämässä niin se elämä on niin vaikeaa lähtökohdiltaan että eivät ne työttömät ole kiinnostuneet lähettämään sähköposteja edustaja rydmanille sen enempää kuin monelle muullekaan täytyy olla kiitollisia siitä että saa edes jotain sähköposteja kokoomuksenkin kansanedustaja niin että voisi pikkuhiljaa alkaa ymmärtää mistä on kysymys näitä työttömiä jotka ovat vuosia työttöminä pyöritellään kurssista toiseen ja erilaisiin kuntouttaviin työtoimenpiteisiin vaikka ikää olisi yli viisikymmentä se on se on pitkän päälle hyvin paljon vain nöyryyttämistä olen kuullut niin monia kertomuksia niin nuorilta kuin vanhemmiltakin kuinka heitä nöyryytetään te keskuksessa lähtien siitä vahtimestarista joka laittaa niitä järjestykseen kun ei jaksa tunteja odottaa päästäkseen edes keskustelemaan kenenkään kanssa toiseksi ei työtä vain haeta jostain sieltä mistä sitä löytyy mitä kauempana asutaan kasvukeskuksista sen vaikeampaa sen työpaikan saaminen on nämä ovat semmoisia kysymyksiä joita meidän päättäjien täytyisi ymmärtää tämä ei ole mikään massajoukko jota pystytään ohjaamaan kuin karjalaumaa jonnekin luukulle a ja luukulle b mistä löytyy joku toimenpide ja jos hän ei mene sen karjalauman mukana niin silloin osoitetaan että hän on laiska tai jollakin muulla tavalla työtä vieroksuva henkilö ymmärrän kyllä aktiiviset toimenpiteet työttömän hyväksi mutta se että me sitä yksilöllistä

nyt täytyy myöntää että en ihan hahmottanut edustaja niikon puheenvuoron logiikkaa kun hän sanoi että että nyt olisi ymmärrettävä että eivät nämä työttömät kuitenkaan jaksa mitään sähköposteja meille kansanedustajille lähetellä no keitä nämä henkilöt sitten ovat jotka jotka meille sähköpostia ovat lähettäneet kyllä minä olen ymmärtänyt että he ovat ihan oikeita henkilöitä ja jokaiseen viestiin on vähintäänkin se nimi sinne alle vaihdettu olisin taipuvainen uskomaan että että se on ihan oma nimi vaikka se teksti siinä yläpuolella olisikin sitten jostakin muualta lainattua palaan kuitenkin tähän mitä edustaja harakka tuossa totesi hän paheksui sitä että että naurahdin hänen puheenvuoronsa aloitukselle ja tulkitsi sitä sitten sen jälkeen että minä naureskelen tässä työttömien tilanteelle ei kyllä minä nauroin edustaja harakka ihan teidän puheenvuoronne aloitukselle joka meni niin että voi teitä nuori etuoikeutettu mies minuun päin en tiedä mitä halusitte alleviivata kun kun otitte

niin en vielä siinä vaiheessakaan olisi sitten unohtanut sitä että ei tällaisten asioiden alleviivaaminen välttämättä erityisen fiksua kuvaa keskustelussa anna
arvoisa puhemies huomasin että naureskelitte siellä jo aikaisemman pöntössä esittämäni puheenvuoroni aikana kun luin näitä ihmisten lähettämiä elämänkohtaloita siihen reagoin ehkä se vain kuuluu tyyliinne että että mitä traagisempia tarinoita ja mitä traagisempia kohtaloita sitä enemmän naurattaa edustaja zyskowicz on sanonut viisaasti että jokaisella on oikeus omiin mielipiteisiin mutta ei oikeutta omiin faktoihin jatkan tätä näin että meillä jokaisella kansanedustajalla on oikeus omaan totuuteemme mutta ei oikeutta omaan todellisuuteemme

arvoisa puhemies edustaja rydman nyt te saivartelette siitä mitä minä sanoin tai millä tavalla haluatte tulkita asiaa minä puhuin nimenomaan siitä että teille ei nähtävästi lähetetä riittävässä määrin niitä kertomuksia työttömän arjesta koska väheksyitte niitä selkeästi silloin kun mainitsitte että ei ole kysymys kansanliikkeestä elikkä tällä te

nämä työttömät eivät ole saaneet riittävästi vakuutettua kokoomuslaista edustajaa siitä että tämä työttömyys on vakava kysymys ja sen syvyydestä ja niistä ongelmista mikä siellä on tämä mielikuva jäi ikävä kyllä minullekin vaikka sivusta seurasin nytten aika maltillisesti tunnin verran tätä teidän keskusteluanne jota kävitte täällä keskenänne

me ulkoistamme yrityksille sen työpaikan löytymisen ja että se olisi ainoa ratkaisu siihen asiaan kun hallitus nyt tekee tämän uuden lainsäädännön muiltakin osin toki yritykset ottavat kaikki ne rahat mitä valtio antaa ja ja kurssittavat heidät ja laittavat täyttämään hakemuksia ja työntävät jonnekin työpaikkaputkeen se on hyvä jos se onnistuu suurelle osalle tai edes jollekin osalle mutta ei se ole ratkaisu tähän kokonaiskysymykseen jossa on pitkäaikaistyöttömyyttä taustalla ja muita ongelmia taustalla siinä mielessä toivoisin että leveällä pensselillä ruvettaisiin korjaamaan tätä työttömien mahdollisuutta saada työpaikkoja niitä hätähuutoja mitä me itse kukin tänne saamme arvoisa
arvoisa rouva puhemies ensinnäkin lyhyesti edustaja harakalle tyylejä on tässä salissa varmaan kaksisataa erilaista ja siitä millaista arvostusta tai millaisia reaktioita erilaiset tyylit retorisessa tai sisällöllisessä mielessä aiheuttavat

voi sitten äänestäjä arvioida arvioida kunkin edustajan kohdalta itse esimerkiksi arvostan kovasti edustaja kontulan tapaa käsitellä asioita analyyttisesti olettamatta toisten henkilöiden mahdollisia motiiveja tai ihmiskuvia tai muita keskittyen siihen mitä hallitus esittää ja argumentoimiseen sen puolesta tai sitä vastaan kulloisessakin tapauksessa kiitos edustaja niikolle ajatuksensa täsmentämisestä itse kuitenkin näkisin että hallitus nimenomaisesti lukuisten eri lakiesitystensä kautta pyrkii juuri löytämään erilaisia tapoja kannustaa työntekoon työn vastaanottamiseen ja ja siihen että suuressa kuvassa aina työn vastaanottaminen työn tekeminen ja työn hakeminen olisi suomessa joutenoloa kannattavampaa

arvoisa puhemies haluan nyt kuitenkin palauttaa tämän keskustelun tähän itse asiaan ja ja vielä ottaa esille sen että vuonna kaksituhattaseitsemäntoista siis tänä vuonna julkaistussa

haastateltiin te toimistojen johtajia ja kysyttiin heidän näkemyksiään siitä mikä parantaa työllisyyttä esitettiin tällaisia kysymyksiä nämä te toimistojen johtajat kertoivat että heikoimmin työllisyyttä parantavat heidän mielestään työttömyysturvan tason ja keston leikkaaminen vahvemmat sanktiot työttömyysturvasta kieltäytyjälle sekä työvoimapalvelujen yksityistäminen te toimistojen johtajat eivät usko sanktioiden parantavan työllisyyttä edustaja pirttilahtikin äsken kehui te toimiston johtajien asiantuntemusta ja toivoi sieltä saatavan apua siihen elinvoimaan omalla paikkakunnallaan niin minä kyllä uskon että te toimistojen johtajat tietävät aika hyvin sen mikä edistää

sama juttu että asiantuntijoita olisi pitänyt kuulla että tässä laissa olisi kuunneltu niitä jotka työllisyyspolitiikan parissa työskentelevät ja jotain siitä tietävät ja ja heidän asiantuntemustaan olisi käytetty tämän lain valmistelussa varmasti tästäkin olisi voinut tulla sitten sellainen joka olisi toisella tavalla mennyt täällä salissa eteenpäin

arvoisa puhemies edustaja rydman myös minä esitän edelleen toivomuksen teille että suhtautuisitte tähän työttömien aitoon hätään mahdollisimman mahdollisimman vakavasti arvostan teitä poliitikkona teillä on monia hyviä näkökulmia monella politiikan osa alueella olen itsekin hyvin pitkälti samaa mieltä tietyistä asioista mitä olette esittänyt julkisuudessa mutta tästä työttömyysturvan aktiivimallista jota te nyt täällä olette kovasti puolustanut näkökantanne on hyvin erilainen kuin omani pelkään että teillä on tässä kohtaa hiukan hiukan sokea piste nyt olemassa olette ehkä jo nuorena saavuttanut aika paljon ja olette hyvin koulutettu henkilö saattaa olla ette aivan aidosti pysty näkemään sitä muiden muiden huonommin elämässä pärjänneiden tilannetta olen itse täysin varma siitä että hyvin hyvin suuri osa suomalaisista työttömistä aidosti haluaisi löytää töitä ja päästä töihin mutta he eivät ole kovasta yrityksestä huolimatta siihen siihen pystyneet heitä ei ole vielä onnistanut työttömyydestä eroon pääsemisessä taustat ovat ihmisillä erilaisia monella on joillakin ihmisillä sairauksia toisilla sitten muita vaikeuksia elämässä

työpaikan saamista asiaa ei varmastikaan auta se että tällä lakiesityksellä valitettavasti monen työttömän itsetunto heikkenee edelleen edustaja rydman minä minä aidosti toivon että kokoomuskin hallituspuolueena ryhtyisi etsimään aitoja aitoja kannusteita joilla joilla työttömyys vähenisi työttömät aidosti aidosti voisivat parantaa tilannettaan työllistymällä eikä heitä pakotettaisi

arvoisa rouva puhemies kiitän edustaja saviota kauniista sanoista myös itse olen havainnut että olemme monista kysymyksistä samoilla linjoilla joistakin kysymyksistä myöskin eri mieltä ja siksi olemme eri puolueissa en kuitenkaan oleta että teillä on sokeita pisteitä niissä asioissa joissa olemme eri mieltä vaan uskon että erilaisista aatteellisista ja arvolähtökohdista tullaan erilaisiin johtopäätöksiin ja sen vuoksi mekin täällä olemme erilaisiin puolueisiin jakautuneet mutta itse tästä asiasta kun täällä on arvuuteltu hallituksen ihmiskuvan perään niin oma ihmiskuvani on ainakin sellainen että ihminen on rationaalinen olento joka reagoi kannusteisiin ja ja toimii niiden mukaan ja jos työn aktiivisempaan hakemiseen on olemassa taloudellisia kannusteita todennäköisesti ne silloin vaikuttavat toimintaan ja ehkä sitten aika monessa tapauksessa aiempaa parempaan työllistymiseen

arvoisa puhemies kun aika loppui äsken kesken niin jatkan vielä hiukan tästä sosiaalibarometrista tältä vuodelta jossa te toimistojen johtajia haastateltiin siinä kysyttiin myöskin sitä minkä asioiden he näkevät parantavan eniten työllisyyttä ja he te toimistojen johtajat näkevät että panostukset koulutukseen tutkimukseen ja kehittämiseen parantavat eniten työllisyyttä suomessa ja että myöskin työvoimapalvelujen laajentaminen parantaa työllisyyttä

laki tulee voimaan näiden vanhempien mahdollisuutta olla aktiivisia kun heidän lapsillaan ei ole sitä kokoaikaista varhaiskasvatusoikeutta jolloin tietenkään he eivät pysty olemaan missään aktiivitoimissa tai tai palveluissa taikka keikkatöissä toivoisin kyllä ihan täyskäännöstä hallituksen tälle politiikalle eli panostakaa koulutukseen varhaiskasvatukseen ja kehitykseen laajentakaa työvoimapalveluita ja ja lopettakaa ihmisten

kyseessä on siis tämän valtaisan valmis paketin kolmas osa johon myös oppositio sinällään yhtyi lukuun ottamatta tätä yhtä yksityiskohtaa josta tässäkin salissa on paljon keskusteltu eli eli määrättyjä veronkorotuksia ja muita veronkiertoon ja aggressiiviseen verosuunnitteluun kaavailtuja seuraamuksia joita voidaan pitää liian vaatimattomina ja jopa kannustavina kokeilemaan sitä mitä tällä harmaalla alueella voisi tapahtua kun kuitenkin ensimmäisessä käsittelyssä lain sisältö lyötiin lukkoon niin esitämme yhteistyössä sdp vasemmistoliitto vihreät ja perussuomalaiset seitsemän lausumaa vastalauseen mukaisesti

arvoisa puhemies tässä verojaoston mietinnössä puolueet yhdessä erityisesti huomiota hallituksen esitykseen sisältyvään veronkorotuksen alenemiseen erityisesti aggressiivista verosuunnittelua koskevissa tilanteissa tämä antaa väärän signaalin siitä että uudistuksella suositaan veronkiertäjiä pahimmillaan pahimmillaan tämä johtaa yleiseen veromoraalin löystymiseen ja siihen että verovelvoitteiden laiminlyönti tulee yleistymään tässä vastalauseen tekstissä joka on tämän mietinnön

yhdessä mainitsemme sen että nykyinen verotus ja oikeuskäytäntö kuvastavat sitä että rangaistusasteikon yläpään soveltaminen voi olla mahdotonta ilman laissa ja hallituksen esityksessä täsmällisesti määrättyjä perusteita verohallinto voi määrätä tällä hetkellä merkittävimmissä laiminlyönneissä

veronkorotusta suhteessa verotuksen oikaisun määrään kuitenkin käytäntö on osoittanut

nämä veronkorotukset eivät ole ylittäneet seitsemää prosenttia edes silloin kun laiminlyönti on ollut euromääräisesti

osoittanut hyvin ilmeistä piittaamattomuutta tätä ongelmaa ei ole poistettu hallituksen esityksessä ja siksi on ilmeistä että korotettu veronkorotus määrättäisiin monissa tilanteissa kolmen prosentin suuruisena ja tämä on pähkinänkuoressa se ongelma jota hallitus ei ottanut vakavasti valiokuntatyöskentelyn yhteydessä ja siksi tämä vastalause on yhteisesti esitetty tässä puheenvuorossani kannatan edustaja harakan ehdottamia seitsemää vastalauseen

puhemies tämä sinänsä aika byrokraattisen kuuloinen otsikko pitää sisällään yhden voisiko sanoa pitkittyneimmistä ja ja ehkä merkittävimmistäkin periaatteellisista poliittisista kädenväännöistä joita täällä salissa on on tällä kaudella käyty ja se tarkoittaa siis hallintarekisteröintiä tässä loppuvaiheessahan kävi niin että tuo pitkään telakalla ollut hallintarekisteröinti jouduttiin kokoomuksen painostuksesta tuomaan tänne ratkaistavaksi ja se ironiahan oli tässä se että kun oli kuukausien ellei jopa vuosien ajan todettu että opposition osoittama kritiikki ja osoittamat ongelmat eivät olleet todellisia niin sitten loppujen lopuksi juuri niihin kysymyksiin yritettiin vastata sitten näillä lausumilla jotka

lopulta saatiin ja tässä on nyt sitten saatu ensimmäinen osa tästä laastaroinnista aikaan toinen laastari on on odotettavissa mahdollisesti ensi vuoden aikana ja sitten vasta voimme arvioida mahdollisesti emme edes tämän eduskuntakauden aikana toteutuiko omistusten julkisuus ollenkaan siinä nykyisessä laajuudessaan ennen tätä hallintarekisteröintiä vai tuleeko siihen vaikeuksia onko suomalaisten yritysten omaisuus entistä helpommin piilotettavissa veroparatiiseihin vai ei ei tämä edelleen siihen kysymykseen että yritysten edunsaajat osingonsaajat voivat ehkä joutua julkisuuteen mutta luovutustilanteissa

arvoisa puhemies äänestimme perjantaina tästä lakiehdotuksesta jolla rajoitetaan kuntien ja kuntayhtymien oikeustoimia oikeustoimia sote uudistuksen valmistelun ollessa yhä hallituksessa pahoin kesken se että hallitus takkuilee vakavasti tämän uudistuksen muotoilun kanssa on aiheuttanut kunnille suurta päänvaivaa ja huolta niiden alueella tarjottavien sote palveluiden tulevaisuudesta monet monet kunnat ovatkin ajautuneet tämän vuoksi sellaisiin ratkaisuihin joita ne eivät olisi muutoin välttämättä ollenkaan tehneet kuntien suurimmat huolet koskevat muun muassa kiinteistöjen jatkokäyttöä ja toisaalta päivystyspalveluiden säilymistä niiden lähialueilla tämä on aiheuttanut vakavaa painetta muun muassa sote palveluiden ulkoistamiseen ja kuntien kiinteistöjen myymiseen ja näistä ollaan nähty jo vakavia esimerkkejä jotka ovat keskusteluttaneet myös julkisuudessa hallituksen tulee ehdottomasti tarjota kunnille jatkossa työrauha sote uudistuksen osalta arvoisa puhemies esitän siksi seuraavan lausumaehdotuksen eduskunta edellyttää että hallitus viipymättä tarkistaa päivystysasetusta ja luo tarpeettomiksi jäävien kunnallisten kiinteistöjen kompensaatiomallin niin että kunnilla ja kuntayhtymillä ei näistä syistä johtuen ole tarvetta sosiaali ja terveydenhuollon palvelujen ulkoistamiseen tai kiinteistöjen

arvoisa puhemies kannatan edustaja savion tekemää lausumaehdotusta

arvoisa herra puhemies tämä on hyvin tarpeellinen laki tässä tilanteessa jossa olemme nähneet että vallitseva ympäristö ajaa kuntia tekemään sellaisia ratkaisuja jotka eivät palvele niitä yhteiskunnallisia intressejä joita tulevan uudistuksen takana on olisi tietysti ollut tyylikkäämpää kun me täällä kaikki tämän yhteisen huolen jaamme että asia oltaisiin eduskunnassa voitu myöskin yksimielisesti käsitellä mutta ymmärrän tietysti määrätynlaisia poliittisia paineita tärkeintä tietysti on että hyvä laki saadaan vietyä maaliin siinä aikataulussa kuin on

arvoisa herra puhemies todellakin laki on hyvin ajankohtainen ja paikallaan monilla kunnilla on tällä hetkellä erilaisia suunnitelmia eri kiinteistöjen ja muiden osalta ja myös yksityiset tahot ovat hyvin voimakkaasti lähestyneet kuntia erilaisilla motiiveilla on ihan syytä tarkastella tämän lain puitteissa ja tämän lain näkökulmasta mitenkä nämä meidän elymme ovat tulevassa sote lainsäädännössä ja millä tavalla kiinteistöt ja myös muut rakenteet saadaan toimimaan kuten se uusi lainsäädäntö tulisi viemään eteenpäin pitää myös huomata se että tämä lainsäädäntöhän koskee vasta siitä omasta alustaan tapahtuneita ulkoistuksia ja kiinteistökauppoja ketkä ovat niitä aikaisemmin tehneet se ei koske mutta toivon niidenkin osalta että ne olisivat mahdollisimman myötäsukaisia tämän uuden sote ja maakuntamallin mukaisissa tarpeissa

osittain ainoaan osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudestoista asia ensin päätetään talousvaliokunnan mietinnön kaksikymmentäkolme pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista

arvoisa puhemies vaikka kello on jo kaksi yöllä niin

käyttämässä tämän puheenvuoron sillä suomalainen korkealaatuinen ja maksuton koulutus on tärkein edellytys sille että kaikki kansalaiset saavat taustastansa riippumatta tasavertaiset mahdollisuudet elämässä menestymiseen ja vain pysyvällä rahoituksella saadaan aikaan pysyviä muutoksia lasten ja nuorten elämässä ja vahvistetaan suomen merkittävintä voimavaraa eli osaamista vihreät esittivät vaihtoehtobudjetissaan koulutukseen puolen miljardin euron panostuksen me leikkaisimme mieluummin kilpailukyvyn kannalta tehottomiksi todetuista fossiilitaloutta tukevista haittatuista teollisuuden energiaveron palautuksista ja ja päästökappakompensaatiosta kuin koulutuksesta

ja jatkuvuutta hallitus panostaa yhteensä kaksisataa miljoonaa erilaisiin kärkihankkeisiin hankerahoja on kohdennettu opettajankoulutukseen digitaalisten materiaalien käyttöönoton vauhdittamiseen tunti liikuntaa päivässä tavoitteeseen ja kielikokeiluihin vihreät eivät vastusta kärkihankkeita eikä niitä ole poistettu varjobudjetistamme vihreät haluavat palauttaa kaikkien lasten oikeuden päivähoitoon ja ryhmäkoot entiselleen ja siirtyä kohti maksutonta varhaiskasvatusta aloittamalla viisi vuotiaista joille tarjottaisiin neljä tuntia maksutonta varhaiskasvatusta päivittäin

rajoitusta on toteutettu ei ole saatu aikaan juurikaan säästöjä nyt kun hallitus ajaa myös työttömyysturvalain niin sanottuun aktiivimalliin johtavaa muutosta vanhemmat pattitilanteessa mikäli lapsi ei voi saada päivähoitopaikkaa miten työttömän vanhemman siinä

tapauksessa tulisi hallituksen vaatima aktiivisuutensa osoittaa nämä vaaditut viisi työpäivää tai koulutuspäivää kuudenkymmenenviiden päivän välein laadukas varhaiskasvatus kuuluu jokaiselle lapselle se on kustannustehokkain tapa ehkäistä lasten epätasa arvoa jo varhaisesta vaiheesta alkaen ryhmäkokoja ei pidä kasvattaa sillä se vaikuttaa merkittävästi varhaiskasvatuksen laatuun sitä heikentäen kaikki kuinka laadukas varhaiskasvatus parantaa lapsen oppimismahdollisuuksia ja vähentää syrjäytymisriskiä arvoisa puhemies hallitus on ensin leikannut peruskoululta neljäkymmentäviisi miljoonaa ja sitten panostanut siihen takaisin viisitoista miljoonaa me haluaisimme satsata hallitusta enemmän laadukkaaseen perusopetukseen ja tukea erityisesti kouluja joilla

eurosta kolmeensataankolmeenkymmeneenkolmeen euroon ja opintoraha tulisi vihdoin sitoa indeksiin vuodesta kaksituhattayhdeksäntoista alkaen ammatillinen koulutus on kuitenkin se joka on joutunut rankimpien leikkausten kohteeksi ammattikoulutuksesta leikkaaminen on leikkaamista nuorten tulevaisuudesta ammattitaidosta ja työelämän edellytyksistä tuore valtakunnallinen amisbarometri osoittaa että nuoret haluaisivat enemmän opetusta leikkaukset ovat kohdistuneet suoraan opetuksen määrään ja laatuun lähiopetusta kaipaavien määrä on kasvanut lähes viisitoista prosenttia edelliseen amisbarometriin verrattuna valitettavasti budjettikirjaa katsoessaan saa hieman sellaisen kuvan että hallituksen arvomaailmassa amikset eivät ole kovin arvokkaita ammatilliset opinnot kuitenkin ovat arvokkaita eivätkä suinkaan paikka jonne ajaudutaan huonojen arvosanojen takia hallitus aloitti leikkaamisen juuri ennen ammatillisen koulutuksen uudistusta tämä leikataan ensin ja uudistetaan sitten toimintatapa on kestämätön vihreät kannattavat ammatillisen koulutuksen uudistamista mutta tapa jolla se nyt tehdään herättää suurta huolta ammatillisen koulutuksen laatu ja saavutettavuus on turvattava se tarkoittaa lisää aloituspaikkoja enemmän lähiopetusta ja opettajia ja enemmän tukea oppilaille peruskoulusta ammatilliselle asteelle

arvoisa puhemies perussuomalaisilla on

näihin hallituksen esityksiin yhteensä satakolmetoista muutosehdotusta joista kymmenen löytyy täältä opetus ja kulttuuriministeriön puolelta perussuomalaiset on huolissaan laadukkaan koulutuksen tulevaisuudesta kaikille koulutusasteille sillä ilman laadukasta koulutusta me emme pysty pitämään tätä maamme kilpailukyvyn kannalta elintärkeää koulutusjärjestelmäämme suomen sijoitus osaamista mittaavassa pisa tutkimuksessa onkin laskenut vuodesta kaksituhattakuusi lähtien siinä mielessä huoli koulutuksen suunnasta on oikeutettua

perussuomalaiset kiinnittää huomiota myös siihen että peruskoulujen määrä koko maassa on vähentynyt vuodesta kaksituhattaviisi noin tuhannella koululla valtion poistettua pienille kouluille suunnatun lisän perussuomalaiset katsovat että hallituksen tulee ryhtyä alueellisen tasa arvon varmistamiseksi toimenpiteisiin joilla kylä ja lähikoulujen toimintaedellytykset turvataan kaikki eivät voi muuttaa kasvukeskuksiin erityisen huolissamme olemme siitä että vuonna kaksituhattakuusitoista suomessa oli noin

kaksikymmentäyhdeksän vuotiasta henkilöä joilla ei ollut toisen asteen tutkintoa osuus on noussut kaksituhatta luvun alusta tilastokeskuksen mukaan koulutustasolla on suuri vaikutus nuorten työllisyysmahdollisuuksiin korkeakoulutettu alle kolmekymmentä vuotias työtön työllistyy noin viidenkymmenen prosentin todennäköisyydellä keskiasteen opinnot suorittanut lähes neljänkymmenen prosentin todennäköisyydellä ja peruskoulun käynyt vain seitsemäntoista prosentin todennäköisyydellä tämän vuoksi onkin erityisen tärkeätä millä tavalla hallitus ja eduskunta edesauttavat niitten nuorten aikuisten koulutuspolulle pääsemistä jotka eivät kulje niitä perinteisiä reittejä pitkin joita valtaosa nuorista kulkee meillä on vuosittain joitain tuhansia henkilöitä jotka eivät mene tähän koulutusputkeen peruskoulun jälkeen me emme esitä oppivelvollisuutta tässä vaiheessa mutta me vaadimme hallitukselta luovempia toimenpiteitä siihen että nämä tippuvat nuoret saadaan kiinni samaan aikaan on huomattu se että syrjäytyneitä nuoria miehiä kaksikymmentäviisi viiva kaksikymmentäyhdeksän vuotiaita oli kahtenakymmenenätuhantena vuonna kaksituhattakuusitoista

vastaavasti kaksituhattakahdeksan heitä oli vain kaksitoistatuhatta elikkä tämä nuorten syrjäytyneitten miesten määrä on lähes tuplaantunut kahdeksan vuoden aikana samaan aikaan nuorisotyön määrärahat ovat nousseet kolmellakymmenelläkuudella prosentilla ilman inflaatiohuomiota hallituksen nuorisopoliittinen toimenpideohjelma on syrjäytymisvaarassa olevien kannalta toimimaton tai vähintäänkin todella laiha nämä toimenpiteet eivät ole vastanneet siihen tärkeimpään kysymykseen miten me saamme pysäytettyä erityisesti nuorten miesten syrjäytymiskierteen hallituksen toimenpide on parantaa palveluohjausta etenkin julkisten palveluiden keskinäistä yhteistyötä aloittamatta varsinaisesti mitään uutta hallituksen lääke nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn on käytännössä laiha koska hallitus on nostanut esille pääasiassa vain esimerkiksi ohjaamojen merkitystä ratkeaako suomen tulevaisuuden kannalta äärimmäisen olennainen kysymys tällaisella suunnitelmalla kun tähän mennessä nuorten syrjäytyminen on vain lisääntynyt vasta julkaistun tutkimuksen mukaan syrjäytymässä olevien nuorten suurin ongelma on yksinäisyys ja terveen tukiverkoston puute tärkeä vastaus yksinäisyyteen ja syrjäytymisen ehkäisyyn piileekin järjestötyössä kolmas sektori on helpommin lähestyttävä toimija kuin viranomainen lisäksi kolmas sektori on huomattavasti joustavampi järjestön rooli on nimenomaan paikata puuttuvaa tukiverkkoa ja se ei onnistu ilman resursseja arvoisa puhemies palaan seuraavassa puheenvuorossa edelleen tähän kysymykseen

puhemies peruskoulun tasa arvon vahvistamiseen lisätyt rahat ovat erittäin hieno asia tasa arvorahoitusta jolla tuetaan haastavilla alueilla toimivia peruskouluja lisätään viidellätoista miljoonalla ja lisäksi tulee kymmenen miljoonaa euroa kouluille jotka ovat eri syistä vaarassa jäädä kehittämistoiminnan ulkopuolelle tai joilla on hyvin vähäisesti resursseja siihen huomaamme että suomen kartalla on tiettyjä kolkkia jotka eivät ole lainkaan olleet osallisena näihin erillisiin lisämäärärahoihin kehittämisrahoihin nämä kunnat saadaan nyt sitten mukaan tuolla sivistysvaliokunnassa kuulimme hyvin paljon asiantuntijoita jotka kertoivat meille koulutukseen liittyvistä alueellisista ja muista eroista tietenkin pisa tulokset olivat yksi syy siihen vaikka nämä koulujen väliset erot ovat tutkimuksen mukaan kansainvälisesti erittäin pieniä niin osaamisen tasossa koulujen ääripäät näyttävät etääntyvän toisistaan tutkimustulokset osoittavat erityisen vahvaa laskevaa trendiä matematiikassa ja kun tiedämme sen että kuitenkin matematiikkaan on vuosien saatossa hyvin paljon satsattu esimerkiksi luma keskuksia on isoissa keskuksissa niin olenkin pohtinut tätä ovatko nämä saavutettavia kaikille oppilaille eli kun tuohon positiivisen diskriminaation diskriminaation rahaan tasa arvorahaan on kriteerinä työttömyys tai muu kuin suomi tai ruotsi äidinkielenä tai koulutustaso niin pitäisikö siihen lisätä jollain tavalla tämä saavutettavuus että etäällä olevat koulut saisivat rahaa niin että ne pääsisivät näihin motivaatiota ja innostusta lisääviin keskuksiin niin että heidän oppimistuloksensa paranisivat sen kautta
arvoisa puhemies edustaja niikko puhui jo äsken erittäin hyvin perussuomalaisten koulutusnäkemyksistä mutta otan vielä muutaman asian lyhyesti puheeksi tänä puhuttu paljon työttömyydestä ja luultavasti tärkein keino työttömyyden vähentämiseksi on laadukas koulutus mutta valitettavasti koulutukseen liittyvistä ongelmista kertoo tämä jo aiemmin esiin nostettu pisa tulosten heikkeneminen ja erityisesti matematiikan ja luonnontieteiden tulosten lasku kyllä katsoisin itsekin kuten edustaja parviainen joka tässä nosti nämä aineet esille että niiden osaamiseen tulee jatkossa kiinnittää erityistä huomiota ne ovat meidän vientimme kannalta erittäin erittäin tärkeitä oppiaineita arvoisa puhemies erityisesti taloudellisesti haastavina aikoina korostuu elinikäisen oppimisen merkitys ja myös muun muassa vapaaseen sivistystyöhön tulisi kohdentaa lisäpanostuksia on tärkeää että kansalaiset voivat täydentää ammattitaitoaan työelämän jatkuvasti muuttuessa valitettavasti hallitus on päättänyt jäädyttää vapaan sivistystyön rahoitukset ja me perussuomalaiset pidämme tätä varsin huonona kehityksenä koska vapaan sivistystyön oppilaitokset tarjoavat hyvän oppimisväylän sellaisille henkilöille jotka eivät osallistu tutkintoon tähtäävään koulutukseen arvoisa puhemies hyviäkin päätöksiä on toki ensi vuodelle tehty ja viittaan tässä vapaaehtoiseen kielikokeiluun jonka perussuomalaiset saivat vuonna kaksituhattaviisitoista kirjattua hallitusohjelmaan esitimme toki kielikokeilua käsiteltäessä sen laajuuden kasvattamista kasvattamista kahdestatuhannestakahdestasadasta viiteentuhanteen oppilaaseen nämä esitykset kaatuivat äänestyksissä mutta olemme silti tyytyväisiä että tämä kokeilu pääsee nyt lopulta vauhtiin

arvoisa herra puhemies nyt jo useat hallitukset ovat joutuneet toimimaan pitkäaikaisen kroonistuneen taantuman olosuhteissa mikä on hallitukset poliittisesta väristä riippumatta myöskin pakottanut merkittäviin julkisen talouden sopeutustoimenpiteisiin ja aina kun julkista taloutta sopeutetaan niin ei voida oikein välttää sitä että painatukset ovat sosiaali ja terveyspuolella ja toisaalta sitten opetuspuolella jotka kuitenkin budjetissa käytännössä ne suurimmat menoerät ovat mutta nyt olemme vähitellen kiitos hallituksen hyvän ja taloudellisesti vastuullisen politiikan päässeet jälleen kasvu uralle ja hieman suotuisampiin olosuhteisiin myöskin julkisen talouden puolella mikä näkyy nyt myös opetus ja kulttuuriministeriön puolella budjettisatsauksina suomen kasvua ja uudistumista kuitenkin rakennetaan vahvalle osaamispohjalle ja uutta rahaa osaamiseen ja koulutukseen on budjettiriihestä luvassa kolmenkymmenenkuuden miljoonan euron edestä jo huhtikuun kehysriihessä tehdyt määrärahapäätökset viedään nekin vuoden kaksituhattakahdeksantoista budjettiin täysimääräisesti riihessä sovittua lisärahoitusta suunnataan etenkin maksuttoman varhaiskasvatuksen edistämiseen peruskoulun tasa arvon lisäämiseen nuorisotyöttömyyden torjumiseen ammatillisen koulutuksen toimenpiteillä ja korkeakouluissa vahvistetaan tutkimusta verkostoja ja positiivista rakennemuutosta nämä ovat nimenomaisesti niitä keinoja joilla edesautetaan tulevaisuuden kestävää kasvua osaamis ja koulutustason nostamista ja työllisyysasteen parantamista siitä on hallitukselle syytä esittää kiitokset

arvoisa herra puheenjohtaja nostan kaksi asiaa tästä valtiovarainvaliokunnan mietinnöstä meillä on mittava uudistus pirkanmaalla eli suoraan mietinnöstä vuoden kaksituhattayhdeksäntoista alussa suomen korkeakoulukentässä tapahtuu merkittävä rakenteellinen uudistus kun nykyiset tampereen yliopisto ja tampereen teknillinen yliopisto yhdistyvät yliopistosta tulee samalla tampereen ammattikorkeakoulun pääomistaja jolloin yliopisto ja ammattikorkeakoulu muodostavat uuden korkeakouluyhteisön valiokunta valiokunta pitää tärkeänä että hankkeen rahoitustarve arvioidaan huolella valiokunnan saaman selvityksen mukaan opetus ja kulttuuriministeriö rahoittaa hanketta pääasiassa nelivuotisella strategiarahoituksella joka on vuositasolla viisi pilkku viisi miljoonaa eli yhteensä kaksikymmentäkaksi miljoonaa tampereen korkeakoulusäätiön oman arvion mukaan vuotuinen rahoitustarve olisi kuitenkin yksitoista miljoonaa euroa enemmän eli kuusitoista pilkku viisi miljoonaa euroa vuodessa vuosien

miljoonaa euroa yhdyn kovastikin tähän näkemykseen minkä jaoston puheenjohtaja edustaja kiuru esitti että myös rahoitus katsotaan ja resurssit tulisivat tähän merkittävään uudistukseen jatkossa toinen tärkeä asia tässä on vaikka summa on pieni että valiokunta lisää neljäsataatuhatta euroa nuorten syrjäytymisen vastaiseen työhön määräraha on tarkoitettu syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn syrjäytyneiden ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten auttamiseen ulos syrjäytymiskierteestä itse kävin useita toisen asteen oppilaitoksia lävitse lävitse viime vuoden aikana ja siellä on huoli juuri siitä millä tavalla toisenkin asteen oppilaitoksen se heikompi kolmannes saadaan mukaan tähän koulutukseen tämä auttaa myös siihen että vähemmän olisi syrjäytyneitä eli uskoisin että tällä pienelläkin rahalla ja myös koulutusyhteistyöllä me saisimme kaikki mukaan meillä ei ole varaa yhteenkään syrjäytyneeseen nuoreen

arvoisa puhemies on hienoa että tilanne näyttää hieman positiivisemmalta myös opetus ja kulttuuriministeriön osalta kun tarkastelemme ehdotusta ensi vuoden talousarvioksi nyt kun suomen suunta on kääntynyt parempaan pystymme tekemään jo pieniä parannuksiakin kuten täsmäpanostukset peruskoulutukseen ja varhaiskasvatusmaksujen alentamiseen esimerkiksi kahden vanhemman ja kahden varhaiskasvatukseen osallistuvan lapsen perheelle jossa vanhemmilla on suurin piirtein keskimääräiset tulot jää ensi vuonna tuhat viiva tuhatkaksisataa euroa enemmän käteen käytettäväksi varoja johonkin mikä parantaa perheiden toimeentuloa ja elämänlaatua huomionarvoista onkin erityisesti se että varhaiskasvatuksen tulorajojen nosto alentaa erityisesti pieni ja keskituloisten perheiden varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja ja isoimmat maksualennukset kohdistuvat monilapsisiin perheisiin maksut alenevat kaikilta niiltä perheiltä jotka ovat maksaneet enimmäismaksun alittavaa maksua ja lähes kaikilta niiltä perheiltä joiden tulotaso on juuri enimmäismaksurajan mukainen lisäksi tuhannet pienituloiset perheet siirtyvät muutoksen myötä maksuttomaan varhaiskasvatukseen mikä on tietysti erinomainen asia tämä muutos helpottaa lapsiperheiden taloudellista tilannetta ja kannustinloukkuja varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen kannustinloukkuvaikutus koskeekin asiantuntijapalautteiden mukaan juuri eniten pienituloisia yksinhuoltajaperheitä ja monilapsisia perheitä saadun palautteen mukaan jo toistamiseen tällä hallituskaudella tehtävällä varhaiskasvatuksen maksujen alentamisella on merkittävä vaikutus lapsiperheiden talouteen

arvoisa puhemies tässä tällä hetkellä haluan nyt jatkaa sitä mikä jäi kesken keskustelussa eilen päivällä kello

kulttuuri ja opetusministerit olivat täällä paikalla mutta toki he tällä hetkellä ansaitusti ovat levolla tällöin me puhuimme siitä että hallituksen esityksessä on tämä hallituksen lupaus siitä että nuorisotakuuta viedään kohti yhteiskuntatakuuta tämä tarkoittaa sitä että syvennetään julkisen yksityisen ja kolmannen sektorin välistä yhteistyötä nuorten tukemisessa elikkä käytännössä lupaus siitä että kolmas sektori järjestöt jotka toimivat nuorten parissa saavat parempaa huomiota hallitukselta yhtenä tavoitteena oli myös kerätä parhaat käytännöt kunnista ja laajentaa ne toimivat mallit valtakunnallisiksi tässä yhteydessä myös hallitus aikoinaan sopi sen kahden vuoden aikana kun me perussuomalaiset itse olimme hallituksessa muun muassa sellaisesta kokeiluhankkeesta joka kaksituhattakuusitoista eduskunnassa päätettiin että tehdään tämmöinen valo valmennusmalliin oleva kokeiluhanke johon eduskunta ja valtiovarainvaliokunta osoittivat kaksi miljoonaa euroa sen rahoituksen haki kolme toimijaa ja he ovat vasta aloittamassa toimintaa koska se käsittely kesti lähes lähes vuoden ministeriössä yllättävää siinä oli kuitenkin se että nämä toimijat saivat yhtäkkiä sitten siihen hakemukseensa kahdenkymmenen prosentin omavastuuosuuden tämä ei olisi ollut välttämätön koska laki ei vaadi mitään kahtakymmentä prosenttia vaan laki lähtee siitä että joku omavastuuosuus pitää olla mutta siitäkin voidaan poiketa jos on erityinen syy siihen tästä sitten kun perussuomalaisten puolue hajosi alkoi kesällä semmoinen draamanäytelmä hallituksen jäsenten osalta että oikein hävettää vieläkin miten se päättyi ministeri terho osaltaan keskustan

ja kokoomuksen ministeri grahn laasosen myötävaikutuksella päätyi siihen tulokseen että nämä kahdenkymmenen prosentin omavastuurahoitusosuudet säilyivät vaikka sitä moneen kertaan yritettiin siellä korjata mielestäni siihen ei ollut mitään muuta perustetta kuin se että haluttiin tehdä politiikkaa niitten nuorten syrjäytyneitten kustannuksella jopa sen eduskuntatahdon ylitse koskaan aikaisemmin eduskunnan osoittamissa määrärahoissa mitä me täällä jakovaroista jaamme ei ole osoitettu omavastuuosuutta yleensähän on pystytty suoraan nimeämään ne toimijat joille se rahoitus ohjataan mutta tässä tapauksessa sitä valtiovarainvaliokunnassa ei yhteisestä päätöksestä tehty ihmettelen sitä että jos me hallituskauden alussa sovimme jotain konkreettisia toimenpiteitä joilla tätä hallitusohjelman tavoitetta että haetaan niitä uusia kokeiluhankkeita niin miksi me lähdemme sitten tämmöisten pienten tai suurten perheriitojen jälkeen maksattamaan sen laskun sitä minä en voi ymmärtää ja tähän oli mahdollisuus tehdä korjaus tässä hallituksen esityksessä mutta sitä ikävä kyllä eivät halunneet keskusta ja kokoomus korjata siniset iloitsevat siitä että nämä hankkeet jotka ikään kuin oli leimattu nyt jo perussuomalaisten hankkeiksi eivät toteudu

hallituskauden ajaksi sovittu toimenpide tyssäsi kuin seinään nytten tässä joulukuussa ja tässä syy on pelkästään poliittinen syy ei haluttu että tämä näyttää siltä että perussuomalaiset auttavat vähävaraisia ihmisiä ruokajonoissa myöntämällä noin neljällesadalle ruoka aputoimijalle lisäresursseja todellisuudessa ne resurssit ovat senkaltaisia että nämä järjestöt ja toimijat ostavat autoihinsa polttoainetta ja maksavat ne välttämättömät kustannukset missään järjestössä minun saamani tiedon mukaan ei ole palkattu työntekijöitä se on todellista kolmannen sektorin työtä ja tällaista hyvät ystävät minä toivon että te jatkatte siellä hallituksessa pirttilahti mainitsitte että ei ole varaa yhteenkään syrjäytyneeseen nuoreen nämä ovat kauniita sanoja ja näitä kauniita sanoja julkaisee joka ikinen kansanedustaja toisensa perään te olette pirttilahti nytten hallituksessa ja toivon että te jatkatte tällaista toimenpidettä jossa mennään sanoista tekoihin ja lopetetaan politikointi siltä osin kuin me pystymme auttamaan näitä toimijoita myös tämän hallituskauden aikana

arvoisa herra puhemies opetus ja kulttuuriministeriön hallinnonalaa käsitellään ja yksi erittäin tärkeä asia totta kai kulttuuri meille kaikelle kaikelle kansalle monessa eri muodossa on täällä hyvin myöskin huomioitu otan pari pientä erityiskulttuuriaihepiiriä esille olen ilolla tyytyväinen siitä että jo kuluvan vuoden aikana karjalan kielen elvytysohjelma nyt myöskin ensi vuoden budjettiin merkittävä summa tämän kielen häviämisen estämiseen annetaan ja saadaan tämä elvytysohjelma oikeasti nyt käyntiin käyntiin ensi vuoden aikana niin että entistä enemmän kieli ja kulttuurituotteita pystytään tuottamaan niin että tuo harvinainen karjalan kieli säilyy meillä meillä myöskin kansamme joukossa se on arvokasta perimää jota me haluamme jatkaa seuraaville sukupolville samoin myöskin sivistys ja tiedejaosto lisäsi vielä valtionapua järjestöille ja myös karjalan liitto tässä saa huomattavan tällä tavalla voidaan myöskin ensi vuoden aikana nähdä sitä työtä mitä karjalan liitto tekee kautta suomen neljässätoista piirissä ja lähes neljässäsadassa yhdistyksessä ja seurassa pitkin suomenniemeä siirtää sitä evakkolaisen siirtolaisen karjalaisen kulttuuriperimää myöskin tuleville sukupolville ja pitää yllä sitä tietoisuutta mitä mitä myöskin tänä vuonna suomi sata juhlavuonna ollaan monessa juhlapuheessa ja monissa muistelmissa nähty ja kuultu millä tavalla siirtolaisten perheet asutettiin tänne uudelle alueelle kanta suomeen sen evakkomatkan jälkeen karjalan liitto sillä tavalla tekee sitä arvokasta työtä ja ilolla tuota avustussummaa

arvoisa herra puhemies matematiikka ei ole ainoa huolenaiheeni toinen on äidinkieli sillä lukutaito on heikennyt ja lukeminen vähentynyt peruskoululaisten keskuudessa jotta suomessa asuvien lukutaito säilyisi korkealla tasolla pitää tietoa lukemisesta saada vanhempien käyttöön jo ennen lapsen syntymää tai heti sen jälkeen neuvoloitten henkilökunta on tässä hyvin tärkeässä roolissa että

lukee usein lapselleen nimittäin pohja lukuharrastukselle ja taidolle luodaan jo varhaislapsuudessa eli vanhempien merkitys sille lapsen lukutaidolle on erittäin ratkaiseva ennen kuin lapsi itse oppii lukemaan lapselle lukeminen parantaa tutkimusten mukaan huomattavasti lapsen edellytyksiä pärjätä elämässä lapselle lukemisella on yhteys parempaan koulumenestykseen ja koulumyönteisyyteen kun tiedämme myöskin suomalaisten tutkimusten kautta että sanataidot korreloivat matematiikan osaamiseen numerotaitoihin niin se on erittäin tärkeää että nämä kaksi välineainetta äidinkieli ja matematiikka ovat hyvin hoidettuina eduskunta on

lisäämässä satatuhatta euroa lukutaidon edistämiseen yhteistyössä lukukeskuksen ja neuvoloiden kanssa minä uskon että tästä sadastatuhannesta eurosta tulee erittäin merkittävä tulevaisuuden kannalta niin että me todellakin saamme ymmärryksen siitä että lukutaito on tärkeä ja ja lapsille lukeminen vielä tärkeämpää siinä vaiheessa kun lapset eivät siihen itse kykene

tiedämme että mitä enemmän kotona on kirjoja sen parempi ennuste on lapsen tulevaisuudelle mutta niitten kirjojen ei tarvitse olla omistettuja ne voivat olla sieltä kirjastosta lainattuja ja sen tulee olla kaikille mahdollista me tiedämme että varsinkin pienillä paikkakunnilla kirjastot ovat oikeastaan se ainoa kulttuuripalveluita tarjoava paikka sitä suuremmalla syyllä meidän täytyy huolehtia siitä että kirjastoverkkomme on hyvä nyt on jo joitain katvealueita syntynyt ja täytyy huolehtia että pidetään kiinni siitä että että ne eivät laajene vaan saamme nämä katvealueetkin katetuksi

opetushenkilökunnan ja tutkimushenkilökunnan panostusta ja työaikaa menee tähän ja tämä rahoitus ohjaa myös sitä mitä mitä yliopistoissa ja korkeakouluissa tutkitaan näin ei pitäisi olla meidän pitäisi taata julkiselta taholta riittävä perusrahoitus jotta me pystymme huolehtimaan sekä hyvästä

arvoisa herra puhemies on luontevaa jatkaa siitä mihin edustaja mikkonen puheenvuoronsa päätti kyllähän on huomattava se että kun suomi on hyvin vientivetoinen talous kun olemme meren saartamana niin käytännössä olemme kauppapoliittisesti saari jotta pärjäisimme kunnolla kaupassa kansainvälisesti niin se oikeastaan edellyttää sitä että kun hieman takamatkalta tulemme niin meidän pitää kyetä tekemään asiat oikeastaan paremmin kuin keskeiset kilpailijamaamme tekevät koska tulemme aina takamatkalta merten takaa jotta voisimme tässä onnistua niin kun emme voi määrässä kilpailla niin meidän täytyy pystyä kilpailemaan laadussa jotta voimme laadullisessa kilpailussa pärjätä tietysti edellyttää hyvin osaavaa väestöä ja hyvin koulutettua korkeasti koulutettua ja osaamiseltaan mukautuvaista ja kyvykästä väkeä kuitenkin näen että tilanne on kohtalaisen hyvä ja menossa parempaan suuntaan pärjäämme kansainvälisissä yliopistorankingeissä aika hyvin meidän täytyy tietysti tunnistaa myöskin se että että meillä on omassa korkeakoulukentässämme määrättyjä kruununjalokiviä joihin panostamisesta ja joiden kansainvälisestä kilpailukyvystä myöskin opinahjoina täytyy riittävällä tavalla pitää huolta mutta kuten jo budjetissakin näkyy leikkausten tieltä ollaan nyt päästy pois kasvava talous mahdollistaa myös sen että koulutukseenkin panostetaan jälleen aiempaa enemmän
arvoisa puhemies jokunen aika sitten me täällä salissa intimme siitä millä hallituskaudella oli leikattu museosta kuinkakin paljon ja ja kuka oli siihen syyllinen nyt haluan iloita täältä yhdestä museokohteesta eduskunta on lisännyt kaksisataaviisikymmentätuhatta euroa metsäkulttuurin valtakunnalliselle erikoismuseolle ja tiedekeskukselle metsämuseo lustolle punkaharjulle rahaa jotta jotta siellä kävijöille voidaan kertoa tästä meidän vihreästä kullastamme tämähän on sikäli oiva oiva kohde että keskusta nyt pääministeripuolueena on vienyt johdonmukaisesti eteenpäin biotaloutta ja tällä museolla kerrotaan havainnollisesti metsistä metsien hoidosta ja metsien merkityksestä suomelle tämmöisiä pieniä ilonaiheita täältä budjetista meille nyt löytyy

arvoisa herra puhemies maa ja metsätalousvaliokunnan budjettilausunnossa todetaan aivan oikein että maatilat ovat elintärkeä osa suomen ruokaturvaa ja huoltovarmuutta taloudellisten mahdollisuuksien lisäksi maataloudessa on siis kyse myös meidän huoltovarmuudestamme ilmastonmuutos talouskriisit ja aseelliset konfliktit voivat hyvinkin nopeasti vähentää merkittävästi ruoantuotantoa maailmanlaajuisesti emme siis voi tuudittautua sen varaan että saisimme hankittua halpoja elintarvikkeita ja energiaa ulkomailta kaikissa tilanteissa huoltovarmuuden turvaamiseksi tarvitsemme toimivaa maataloutta hajautettua energiatuotantoa ja elinvoimaista maaseutua tänään enemmän kuin pitkään aikaan aikaisemmin vuoden kaksituhattakahdeksantoista talousarvioesityksen maa ja metsätalousministeriön hallinnonalan selvitysosassa todetaan että hallinnonala turvaa kotimaisen ruoan tuotannon ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön sekä luo edellytyksiä niihin perustuville elinkeinoille ja hyvinvoinnille tämä on erittäin hyvin sanottu hyvin sanottiin myös useaan kertaan täällä alkuillan debattipuheenvuoroissa yksi jos toinenkin edustaja totesi uskovansa suomalaisen maatalouden tulevaisuuteen siihen että laadukkaille tuotteille on kyllä tulevaisuudessa kysyntää olen tästä peruslinjasta täysin samaa mieltä mutta vanhaa sanontaa mukaillen hieman pelkään sitä ehtiikö kurki kuolla ennen kuin suo sulaa kestääkö kotimainen tuotanto siihen asti että tulee aidosti globaalisti pulaa meidän tuotannollamme on eittämättä suuria vahvuuksia kuten puhtaan veden saatavuus tulevaisuudessa ilmastonmuutos voi heikentää nykyisten suotuisten alueiden tuotantokykyä suhteellisesti huomattavastikin vahvistaa meidän luonnonolosuhteidemme suhteellista tuotantopotentiaalia tulevaisuus jää nähtäväksi mutta selvää on että maatalouden tuotannon kannattavuutta on saatava parannettua ja on saatava parannettua nopeasti maa ja metsätalousvaliokunta totesi lausunnossaan osuvasti että vaikka maatalouden yrityskoko ja liikevaihto ovat kasvaneet kaksituhatta luvun alusta ripeästi maatalous ja puutarhayritysten taloudelliset tulokset ovat jääneet heikoiksi yritysten kannattavuus on heikentynyt koko kaksituhatta luvun ajan vuotuiset vaihtelut ovat kasvaneet mutta trendi on ollut aleneva tavoitteeksi asetettuja oman työn palkka ja pääoman tuottotavoitteita ei ole saavutettu yrittäjätulo tilaa kohti on laskenut eikä pääomalle ole saatu tuottoa vuonna kaksituhattakuusitoista maatalouden yrittäjätulon on arvioitu olleen yhteensä miljoonaa euroa vielä kaksituhatta luvun alkupuolella yrittäjätuloa jäi yli miljardi euroa mikäli huomioidaan inflaation vaikutus vastaa yrittäjätulo nykyään vain noin kolmannesta sen kaksituhatta luvun alun tasosta kannattavuutta parantavien välittömien toimien lisäksi tarvitaan toimia joilla pysyvästi parannetaan maatalouden kannattavuutta ja luodaan uskoa tulevaisuuteen arvoisa puhemies pidän selvänä tällaisia toimia on löydettävissä lähinnä toimista jotka vahvistavat viljelijän asemaa markkinoilla niin että tulonjakoa koko elintarvikeketjussa saadaan tasapainottumaan niin että viljelijöiden jo pitkään kaventunut osuus lopputuotteiden hinnasta kääntyy kasvuun ja kaupan pitkään kasvanut osuus kapenee kyse ei siis ole siitä että ruoan kuluttajahintojen tarvitsisi välttämättä nousta mutta kyse on siitä että tulonjako elintarvikeketjun sisällä on pakko on täysin pakko saada nopeasti tasapuolisemmaksi

arvoisa herra puhemies täällä edellä edustajat hakanen ja viljanen käyttivät erittäin hyviä puheenvuoroja maataloudesta minulla itselläni on kyllä huoli tilanpidon kannattavuudesta ja alan houkuttelevuudesta vaikka itse en niin lähellä enää maataloutta olekaan haluaisin tässä puheenvuorossa nostaa esille luonnonvaratalouden puolelta petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamisen tiedetään että petoeläinvahingot tulevat olemaan vuoden kaksituhattakuusitoista tasolla kymmenen pilkku neljä miljoonaa euroa ja suomi saa korvata porovahinkoja enintään kymmenen miljoonaa euroa joka on suomelle komission korvausjärjestelmän mukainen määräraha maksuvaltuutus kun määräraha ei saa olla suurempi kuin tuo mainittu kymmenen miljoonaa niin vuonna kaksituhattakuusitoista aiheutuneita porovahinkoja leikattiin neljällä prosentilla ja sama joudutaan tekemään siis

minusta tämä on vähän outo ajattelu että että vahinkoja ei aiota korvata sen mukaisesti mitä on päätetty nämä kustannuksethan jäävät nyt yksittäisen poronomistajan harteille ja näin ei pitäisi olla minusta tähän pitäisi löytää ratkaisu miten tämä tehdään tehdään poromiehet kärsivät petojen aiheuttamista vahingoista ja jos jos he eivät sitten saa korvauksia niistä niin hiljalleen tulee oman käden oikeus ja näitä petoja lähdetään poistamaan ilman lupaa eli minusta tämä pitäisi viedä ihan laillisella tavalla eteenpäin niin että saataisiin korvaukset niistä tuhoista mitä pedot aiheuttavat

arvoisa herra puhemies maatalouspääluokan osalta täytyy kiittää ministeri leppää erinomaisesta otteesta aktiivisesta otteesta varsinkin näin katovuoden aikana on ollut monennäköisiä tapahtumia tässä ja hyvin alkavat myös neuvottelut eun suunnassa tulevasta kaudesta hän on hyvin johdonmukaisesti tehnyt hyvää työtä meidän maanviljelijöiden eteen siellä valtiovarainvaliokuntaa kiitän jälleen kerran saimme neljä h järjestölle kuusisataatuhatta euroa lisää varsinkin neljä h järjestö jos mikään on nuorten yrittäjyyden yrittäjäkasvatuksen ja myös niihin harjaannuksen asialla nimensä mukaisesti se on tärkeää työtä ja neljä h n rahoituksen toinenkin puoli on vähän vielä tihverässä jos mietitään kunnilta tulevaa rahoitusosuutta toivoisin että kunnat ottaisivat myös mallia tästä että ne lähtisivät rahoittamaan myös omalta osaltaan niitä tarvittavia menoja tässä on erilaisia sopimuksia eri kuntien kanssa on erittäin tärkeää että me saamme nuoret mukaan yrittäjyyteen ja tekemiseen heti pienestä pitäen tärkeä asia ovat sukupolvenvaihdokset meidän maatiloilla seitsemässä vuodessa useilla kymmenillätuhansilla pudonnut pudonnut maatilojen lukumäärä ja viljelijöitten lukumäärä me tarvitsemme uusia viljelijöitä ja on erittäin tärkeää millä tavalla meidän koulutusjärjestelmässä yhdessä eri oppilaitokset ja tutkimuslaitokset saavat sitten riittävää tietoa uusille viljelijöille on erinomaista kyllä sunnuntaisessa helsingin sanomissa että nuoremmat viljelijät ja uudet viljelijät ovat innovatiivisempia ja kekseliäämpiä ja valmiimpia riskinottoon mutta todellakin meillä maaseudulla on tällä hetkellä riskejä esimerkiksi otan otan maaseudun kiinteistöjen alenevat vakuusarvot osaltaan mitä me tuolla talousvaliokunnassakin olemme käsitelleet pankkisektorin kriisinhallintamekanismit eli itse näkisin että meidän tulisi vielä vahvistaa valtion rahoitusta takuujärjestelmä meillä on olemassa mutta vielä tulisi edetä näihin sukupolvenvaihdoksiin koska

tasearvot ovat aikamoisia tällä hetkellä jo pelkästään uuden navetan rakentamiseen ei miljoona riitä jos karjapääomat ja muut lasketaan pienelläkään määrällä siihen vielä päälle eli ne siirtyvät tasearvot ovat isoja se vaatii vakuuksia ja toisaalta se vaatii sitten myös vahvaa koulutusta ja osaamista välitä viljelijästä hanke on erinomainen siihen tuli miljoona euroa lisää ja myös

lomituksen rahoja tälle vuodelle kevennettiin miljoonalla eurolla se on erinomainen asia koska monella tilalla tämä jaksaminen on erittäinkin tiukassa myös edustajat hakanen ja hyvin esille tämän maatalouden ahdingon ja tiukan talouden metsäpuolella pitää kiittää niin ministeri leppää kuin ministeri tiilikaista siitä että me saimme lulucf päätöksen jonkinkanttiselle mallille mutta tulevaisuushan siinä sitten näyttää olemmeko loppupeleissä kuitenkin hiilinielu vai olemmeko päästön lähde toivon että sen suomi pystyy hyödyntämään siten että meidän hiilinielut kasvavat ja voimme silti hakata metsiä hallituksenkin esittämän viidentoista miljoonan lisäkuution verran koska meillä on hyvä hyvä metsänkasvu ja lisäksi meillä on hyvä metsätietojärjestelmä mutta meillä on kyllä tekemistä tässä metsien hoidossa edelleen edelleen red nyt toivon ministereiltä jaksamista että me saamme sen hyvin maaliin yksi asia vielä arvoisa puhemies tähän päälle pedot olen sellaiselta alueelta missä karhut kävelevät pihassa sudet nurkissa näkyy myös ilveksiä ja tällä hetkellä jo uusiakin tulokkaita on hienoa että ainakin karhulupia on tullut riittävästi ja toivon myös mitä susiin tulee tähän susiasiaan ihan selkeätä kannanottoa että niitä tullaan sopivasti vähentämään että ne eivät ihan nurkissa pyöri ja oppivat ihmisen pelkoon

arvoisa herra puhemies

vielä muutama sana maatalouden kannattavuudesta

on selvää että tulo ja investointitukien ehdoilla voidaan osaltaan vaikuttaa maatalouden tulo ja kannattavuuskehitykseen mutta on erittäin huomionarvoista että siihen voidaan vaikuttaa niillä hyvin hyvin rajallisesti näin siksi että korkeillakaan tuen ei voida ylläpitää tuotantoa ja investointeja jos markkinan näkymät ovat pitkään huonot siksi onkin välttämätöntä että alkutuotannon asemaa elintarvikeketjussa parannetaan toimilla jotka edistävät alkutuotannon asemaa elintarvikeketjussa jalostuksen erityisesti kaupan määräävää roolia on samalla uudelleen arvioitava tuottajahintojen lasku on pysäytettävä parantamalla maataloustuottajan asemaa ketjun osana on selkeä ongelma että tällä hetkellä maatalousyrittäjät ovat altavastaajan asemassa neuvotteluissa elintarviketeollisuuden ja päivittäistavarakaupan kanssa päivittäistavarakaupan hintakilpailu on omalta osaltaan laskenut maataloustuotteiden hintoja tätä voidaan pitää kuluttajan osalta hyvänä asiana mutta maatalousyrittäjien saamat tulot ovat koko ajan samalla laskeneet merkittävästi siltä osin elintarvikkeiden hintojen alentamisen maksavat alkutuottajat alkutuotannon osuus ruoan kuluttajahinnasta on entisestään laskenut tasapuolisempi ja monipuolisempi kilpailu kauppaketjujen välillä vähentäisi kaupan määräävää asemaa suhteessa tuottajiin tavoitteena tulee olla markkinoiden nykyistä tasapainoisempi toiminta alkutuotannon ja kuluttajan valinnanvapauden kannalta kaikille tuotannonaloille tulee tarjota uusia keinoja markkinan hallintaan ja viljelijöiden neuvotteluvoiman parantamiseen esimerkiksi tuottaja ja toimialaorganisaatioiden kautta onkin erittäin tärkeää että tässä elintarvikeketjun tasapainottamisasiassa päästään eteenpäin ja päästään eteenpäin nopealla tahdilla luotan tässäkin asiassa täysin ministeri

myös välttämätöntä edelleen selvittää miten maataloustuotannon kustannuksia voidaan alentaa eikä kustannuksia saa valtion toimin ainakaan lisätä lisäksi byrokratiaa on karsittava myös kustannussäästösyistä puhdas ruoka ja puhdas vesi ovat erityisasemassa suhteessa muihin hyödykkeisiin kuluttajat arvostavat puhdasta ruokaa kuten lähiruokaa tai luomuviljeltyä ruokaa jotta kuluttajat voisivat ostopäätöksillään vaikuttaa kotimaisen ruoan tuotantoon on heidän saatava nykyistä paremmin tietoa siitä missä ruoka on tuotettu ja mistä elintarvikkeiden hinta koostuu läpinäkyvyyttä tarvitaan alkutuotannon teollisuuden ja kaupan osuuden ilmoittamiseen sen vuoksi tuotteiden alkuperää koskevia merkintöjä tulee edelleen parantaa tällä on pariin otteeseen jo paranneltukin erittäin tärkeää koko elintarvikeketjulle on myös se että maataloustuotteiden viennin edistämistoimia lisätään onkin erittäin hyvä että budjettiesityksessä on ehdotettu lisärahoitusta ruokaviennin edistämiseen arvoisa puhemies myös kiinnitettävä erityistä huomiota näkökohtiin jotka turvaavat viljelijän jaksamista viljelijät tarvitsevat konkreettisia toimenpiteitä jotka auttavat nykyisen vaikean taloustilanteen yli onkin hienoa että välitä viljelijästä hankkeen rahoitusta jatkettiin myös ensi vuodelle myös lomituksen järjestäminen on niin yrittäjän jaksamisen kuin eläinten hyvinvoinnin kannalta keskeistä lomituspalvelut sijaisapupalvelut sekä myös mahdollisuus tuettuun maksulliseen lomaan on kyettävä turvaamaan kaikille lomaoikeutetuille lopuksi haluan vielä kiittää ministeri leppää joka on toiminut ministerinä aivan erinomaisella tavalla näinä erittäin vaikeina aikoina
arvoisa puhemies edustaja tuossa edellä otti esille muun muassa tämän maatalouden kannattavuuden joka joka on yksi semmoinen asia mistä on kantaa huolta yksi tapa lisätä kannattavuutta on tietysti aina erikoistuminen ja siinä yksi hyvä vaihtoehto on luomutuotantoon siirtyminen varsinkin kun tiedämme että luomutuotteiden kysyntä vain koko aika kasvaa sen takia olikin ilahduttavaa huomata että tässä tässä valiokunta oli lisännyt pienen rahan myös pro luomulle jotta jotta tätä tiedottamista voidaan lisätä ja entistä useampi viljelijä voisi sen valita valita tuotantotavakseen sitten haluan vielä muistuttaa tästä kun tässä on puhuttu myös paljon biotaloudesta metsähakkuiden lisäämisestä että jos metsähakkuita lisätään niin ne suunnitelmat joita hallitus on nyt tekemässä viidentoista miljoonan kuution

kyllä kestämättömiä uskon että hakkuita lisätä koska koska metsä kasvaa nopeammin mutta samanaikaisesti on on huolehdittava siitä että meidän monimuotoisuutemme metsissä säilyy sen takia on valitettavaa se että luonnonsuojeluun metsäluonnonsuojeluun nimenomaan ei tässä budjettikirjassa ole varattu riittävästi resursseja ja toisekseen se että meidän hiilivarastomme ei hupene sillä vaikka kaikki tiedämme että metsä kasvaessaan sitoo hiiltä niin ne rajut hakkuusuunnitelmat

vahinkoeläimiin vielä täältä on otettu edustajat parviainen ja hakanen ja myös viljanen kantaa tässä on myös yksi vahinkoeläinlaji mistä ei ole vielä mainintaa mutta minkä eteen tehdään töitä ja toivottavasti ministeri saa tuloksia vahinkolintujen rooli tällä hetkellä varsinkin isoina laumoina etelän pelloilla siihen tulisi saada riittävät resurssit sitten näitten vahinkojen korvaamiseen metsäasiasta vielä meidän metsätilamme pirstaloituvat ja vielä enemmän kaupunkilaistuvat on erittäin tärkeää millä tavalla tietoa saadaan sitten metsien käytöstä ja myös aktivoidaan metsänomistajia hoitamaan niitä metsiä että päästään näihin hakkuuarvioihin myös tulevaisuudessa tässä on yksi rahoituksen lähde ja katsonut myös sitten valtiovarain mietintöä siinä että tässä haetaan kemera rahoitukselle tälle vuodelle rahaa mutta myös sitten jos tältä vuodelta jää käyttämättä sitä voidaan siirtää siirtomäärärahana ensi vuodelle on erittäin tärkeätä että taimikoiden varhaishoidon osalta nuorten metsien hoidon osalta mutta myös tieverkkojen osalta tämä meidän rahoitusjärjestelmämme tulee edelleenkin säilymään toinen asia mitä on hallituksen aikana tehty on metsälahjavähennys mutta sitten täytyy antaa pienet nuuskat siinä mielessä että olemme tehneet hallituksena hyvää työtä ja myös koko eduskuntakin byrokratian purun osalta olemme keskustassa laskeneet että jopa kolmensadankolmen byrokratian purkukohdetta on tehty niistä edustaja hakanen muistaa paremmin niitä on varmaan yli viitisenkymmentä kohdetta taitaa olla kuutisenkymmentäkin maatalouden osalta niin tähän metsälahjavähennykseen on tehty vähän liian kova byrokratia valtiovarainministeriön suunnasta saataisiin byrokratiaa sitä kautta helpotettua uskoisin myös että metsätilojen sukupolvenvaihdotkin sitä kautta sitten hieman edes helpottuisivat niitä on tärkeä tehdä juuri tämän tilakoon pirstaloitumisen takia

arvoisa herra puhemies hyvät kollegat koittihan se kuttupuheenkin vuoro tänään tänäkin vuonna ja vielä näin hienosti että tyrvääläinen herra puhemies täällä kuuntelee tyrvääläisen kollegan kuttupuhetta

kuten tiedätte hyvät kollegat kuttu on hyödyllinen kotieläin kotieläin ja kyllähän kuttu ansaitsee tänäkin vuonna tulla mainituksi valtion tulevan vuoden budjetin maa ja metsätalousministeriön pääluokkakeskusteluissa

tässä salissa ei moni arvaakaan kuinka käsittämättömän suuri vaikutus juuri kutuilla on on ollut pohjoisen pallonpuoliskon kulttuurille kuttujen syntyhistoria on niin vanhaa perua että ensimmäiset vuohenmaidon hyväksikäyttäjät löytyvät tarinoiden mukaan aina itä aasian paimentolaiskansojen keskuudesta jo esihistorialliselta ajalta siis aika kaukaa sieltä kutunpidon jalo kulttuuri on kulkenut ensin venäjälle sieltä keski eurooppaan sekä lopulta meille tänne pohjolaan ja aina tuonne tyrväälle saakka kuttujen erinomainen maailmanvalloitus ei ole itselleni mikään yllätys sillä kuttupitäjässä juuret omaavana tiedän kyllä herra puhemiehen kanssa eläimen todellisen arvon kuttu on uskollinen omistajalleen kuin koira mutta huomattavasti vähäruokaisempi kuttu kelpuuttaa ruuakseen talon ala arvoisimmankin rehun joka saattaa olla vaikka pilaantunutta jos sateet kesällä kuten viime kesänä ovat päässeet vähän pilaamaan heiniä on sekin ilman muuta ollut kutulle herkkuruokaa arvoisa herra puhemies sain viimevuotisesta puheestani hieman palautetta suoraan kuttupuheen alullepanijalta veteraanikansanedustaja timo roosilta palautteen mukaan kuttupuheen modernisoidut versiot ovat kulkeutuneet turhan kauas alkuperäisestä tarkoituksesta otin palautteen kunnioittavasti kunnioittavasti ja vakavasti vastaan myöntäen että puheeseen jo hänen edustajavuosinaan liittynyt huumori on verbaliikan vaikein laji jossa kokemattomampikin voi helposti haksahtaa harhaan siksi kirkastankin nyt hieman konkarin antamaa ajatusta saa olla hauska mutta pitää olla asiaakin herra puhemies siksipä menenkin tänä vuonna nyt suoraan itse asiaan kutuilla on nimittäin meille annettavaa myöskin sotilasrintamalla esimerkiksi yhdysvaltain armeijan erittäin salaisissa modernin sodankäynnin metodien tutkimuksissa on pyritty tarinan mukaan löytämään ja testaamaan uudenlaisia psyykkisiä voimia tuijottamalla kutun mystisiä silmiä eikä tämä ole mikään vitsi vaan täyttä totta aiheesta on tehty jopa tositapahtumiin perustuva elokuva sen nimi on kaikessa yksinkertaisuudessaan vuohia tuijottavat miehet kyseistä elokuvaa on kuulemma katsottu vuosittain myöskin

viime päivinä kellaripikkujouluissa sen verran suuri mahti piilee kutuissa joiden sielunelämän luulemme tietävämme mutta emme todellakaan sitä tee arvoisa puhemies kutustahan sanotaan että mikäli se ei ole pahanteossa niin ainakin se sitä ajattelee siksi kutunpito onkin mitä tärkein luottamustoimi jota vain täysin rehelliset ihmiset saattavat petoksetta harjoittaa juuri siksi myöskin voisi ryhtyä kutunpitoon tämän talon sisäänkäynneillä ainakaan vieraslistoissa ei pitäisi sen jälkeen olla mitään epäselvyyksiä

toki siinä talvella pakkasessa kuttu viimassa olisi kyllä vieraille surkea näky toisaalta näen kyllä myös sen että usealla ministerillä olisi mahtavaa talenttia kutunpitäjäksi sen verran rehtiä väkeä tuolla aitiossa istuu viikoittain

arvoisa puhemies kuttutalous poikkeaa monesta muusta maatalouden alasta voimakkaasti siinä että se toimii lähes täysin markkinoiden ehdoilla eli toisin sanoen ilman mitään tukia no etelässä ilman tukia c alueella ne pientä tukea nauttivat on täysin selvää että kuttujen pitäjät ovat tässä mielessä eriarvoisessa asemassa muihin maataloustuottajien keskuudessa ja siitä tietoisestikin vähän katkeria he ansaitsevat ilman muuta meidän kaikkien tunnustuksen sekä lisäksi myöskin tämän oman puheensa joka päättää tämän pääluokan keskustelun tänä eduskuntavuotena jo aikoinaan puheen pitämisen peruste oli kuttutilojen vaikea tilanne eikä se ole kyllä muuttunut yhtään miksikään näitten puheitten aikana yhtään helpommaksi arvoisa puhemies vanha satakunnan seutu josta me puhemiehen kanssa tulemme johon kuului myös suuri osa pirkanmaata aikoinaan on yhä kohtalaisen säännöllistä kuttualuetta aikoinaan tämä alue on on ollut aivan maankuulua kuttupitäjää jossa vieraillessaan hyvinkin todennäköisesti on törmännyt kesäisin suuriin joskus jopa kymmenien yksilöä käsittävien kuttulaumojen kanssa kulkeviin paimeniin ehkä tästä syystä kuttu on pesiytynyt tavoilleen uskollisena jääräpäisesti juuri sille alueelle kuttuhan on siis jääräpäinen eläin suorastaan pääkkö eikä se anna millään periksi taistelussaan aikaa vastaan yhä on nähtävissä kuttujen aikaansaamia asioita nykyisen sastamalan alueella esimerkiksi vaakunoissa seurojen logoissa ja esimerkiksi sastamalan vuosisadan merkkihenkilön mauri kunnaksen

arvoisa herra puhemies on heti aluksi kiitettävä kyllä ministeri berneriä kunnianhimoisesta uudistamistyöstä liikenteen parissa koko tämän vaalikauden ajan ja myöskin hankkeiden parissa jotka ovat vielä työn alla ne ovat myöskin laajasti tukeneet sitä kaupunki maaseutu keskustelua sillä tavalla että hankkeet ovat merkittävästi kautta kautta elinkeinojen ja yrittäjyyden ja

nämä kaupunki ja maaseutualueitten rajapinnat näin pirkanmaalaisena kansanedustajana täytyy tietysti myöntää se asia että hieman paheksuen katsoin viime viikonloppuna lehteä kun arvioitiin

eri maakuntien liikennehankkeiden euromääriä ja pirkanmaan maakunta on siinä hieman jäljessä mutta tässä on vielä vaalikautta jäljellä ja näitä hankkeita täytyy toivoa että me saamme myöskin sinne pirkanmaalle nykyistä nykyistä enemmän tietystihän tämä ostosopimuspäätös joka tänään tuli julkisuuteen nyt aika aika laajalti vaikuttaa myöskin maaseudun pendelöintiliikenteeseen kaupunkiin työhön elinkeinoihin yleensäkin ihmisten liikkuvuuteen ja myöskin kulttuuritarjonnan saavutettavuuteen ja siitä kyllä ilolla ne pirkanmaalaisetkin junaraidekilometrit otetaan vastaan jotka myöskin pori tampere välillä nyt lisäämään se on oikeaa tarvetta oikeaa harkintaa saadaan oikeasti ihmisiä liikkumaan nopealla junayhteydellä aina tänne pääkaupunkiin saakka

arvoisa puhemies me tarvitsemme vauhtia liikenteen murrokseen ja hallitusta voi kyllä kiittää niistä niistä joistakin hyvistä ehdotuksista joita se on tehnyt

tarvitaan vielä suurempaa kunnianhimoa ja ehdotukset eivät ole vielä riittäviä jotta liikenteelle asetetut päästövähennystavoitteet täyttyisivät joukkoliikennettä tuetaan edelleen liian vähän ja yksityisautoilua liikaa toisaalta nestemäisiä biopolttoaineita korostetaan liikaa ja sähköautoja taas liian vähän sen takia me haluamme kannustaa hallitusta yhä enemmän ottamaan vielä kunnianhimoisempia loikkia kohti kestävää liikkumisen aikaa biopolttoaineet tulisi säästää ensisijaisesti raskaaseen liikenteeseen sekä lento ja laivaliikenteeseen joissa vaihtoehtoja ei ole ja henkilöliikenteen sähköistymistä vauhdittaa paljon suunniteltua nopeammin meidän tulisikin vapauttaa sähköautot viiden vuoden määräajaksi auto ja ajoneuvoverosta jotta autokanta uusiutuisi nopeammin ja samanaikaisesti laajentaa latausverkkoa jotta ihmiset rohkaistuvat rohkaistuvat hankkimaan

haluamme myös siirtää liikennettä teiltä raiteille ja se edellyttää parannuksia rataverkkoon ja panostuksia junaliikenteeseen raideliikenteen edistäminen on liikennesektorin keskeisimpiä toimenpiteitä jolla voidaan hillitä ilmastonmuutosta kaupunkien välille tulee rakentaa nopeita ja häiriöttömiä yhteyksiä ja suurilla kaupunkiseuduilla satsata lähiraideliikenteen kehittämiseen lisäraiteiden rakentaminen helsinki tampere on yksi kaikkein kiireellisimpiä asioita sillä päärata tampereen ja helsingin välillä on erittäin keskeinen osa suomen rataverkkoa ja se rataosa yhdistää pohjoisen keskisen ja läntisen suomen pääkaupunkiseutuun

hallitus osoittaa lisärahaa suurille kaupunkiseuduille kestävien liikkumismuotojen kehittämiseen on erittäin tervetullutta mutta vastaavantyyppistä kehittämisrahaa tarvitsevat myös keskisuuret kaupungit joiden väestömäärä ja yhdyskuntarakenne eivät mahdollista raskaita joukkoliikenneratkaisuja mutta joissa on mahdollista kehittää liikennettä hyödyntämällä digitalisaatiota kehittämällä palveluita ja edistämällä kevyttä liikennettä

rataväleillä vaikka tuolla pohjois karjalassa joensuu nurmes välillä jännitetään joka vuosi vieläkö ostoliikenteet jatkuvat ja ja tehdään töitä sen eteen että näin tapahtuisi hienoa että että nyt sinne rataosuudelle ostoja taas tehtiin mutta valitettavasti nekin ovat sitten taas voimassa vain ensi vuoden loppuun eikä ole tietoa mitä sitten tapahtuu sen takia olisi äärimmäisen tärkeätä että näihin saataisiin

arvoisa puhemies paljon hyvää ja hyviä hankkeita on tällä kaudella saatu eteenpäin kiitos siitä hallitukselle ja ministeri bernerille valitettavasti tilanne kuitenkin on se että niin korjausvelkaa kuin investointivelkaa oli ehtinyt syntyä jo siinä määrin että vaikea sitä yhdessä kaudessa on saada hoidettua korjausvelkaa on paikkailtu jo useassa budjetissa suuria investointejakin on saatu liikkeelle ja hyvä niin mutta meillä on vielä lukematon määrä pienempiä tärkeitä investointeja joissa ei ole päästy eteenpäin yksi esimerkki tällaisesta pienestä mutta investoinnista on ykköstien elikkä turun moottoritien riista aita joka vielä puuttuu osittain kirkkonummen ja vihdin kohdalta aita on siis jäänyt rakentamatta silloin kun moottoritie tehtiin se on myös näiltä osin jäänyt rakentamatta kun tietä on kunnostettu ja sen turvallisuutta on paranneltu esimerkiksi riista aitoja rakentamalla nyt tilanne on se että tien kohta palojärveltä turkuun päin on suomen toiseksi vaarallisin peura ja hirvikolareilla mitattuna kiitos ministerille siitä että nyt tuohonkin asiaan on tartuttu mutta maailma on nyt vuosikymmenten aikana muuttunut niin ettei aitaa olekaan enää mahdollista tehdä noin vain ei siis ratkaise edes rahoitus vaan se että eläimille pitää taata luonnollinen liikkumismahdollisuus alueelta toiselle elikkä siirtyminen laitumelta toiselle nyt tuosta mahdollisuudesta luonnolliseen liikkumiseen on teetetty selvitys jonka perusteella riista aitaa ei ole enää mahdollista rakentaa ilman että kyseiselle välille rakennettaisiin myös erityisiä riistasiltoja sorkkaeläimille turvalliseen tien ylitykseen nuo riistasillat nostavatkin nyt kaavaillun riista aidan kustannukset miljoonaluokkaan niin ettei aitaa ole vielä saatu mahdutettua ely keskuksen investointilistoille eli tuolle lisäksi suurehkoa investointia hirvien vapaan kulkemisen mahdollistamiseksi joten kysyä sopiikin onko oikein että suomen toiseksi vaarallisimmalla hirvikolarialueella suojellaan nyt hirvien ja peurojen lajinomaista käyttäytymistä enemmän kuin tietä käyttäviä autoilijoita minun mielestäni ei ole

arvoisa herra puhemies pitää kiittää liikenneministeri anne berneriä hyvin proaktiivisesta otteesta ja aktiivisesta otteesta kaiken kaikkiaan siinä pohdinnassa millä tavalla meidän liikkuminen ja meidän verorahoitukset ratkaistaan ja millä investointirahoitukset tullaan autoveron liikkeet ja muut mitä vuoden aikana on tehty ja toivottavasti

missä elinkeinoelämä ja valtio yhdessä sitten jossain tulevaisuudessa tulevat tekemään samanlaisella pohjarahoituksella isojakin hankkeita

mutta teiden korjausvelka kuten tässä edellä on mainittu on melkomoinen kaksi pilkku seitsemän miljardia euroa ja siihen tarvitaan vuosittain jos sitä kiinni saataisiin melkein kolmesataa miljoonaa joka vuosi korjausrahoitusta hallitus onkin hyvin ottanut kiinni siitä että meillä on noin yhdeksänsataa miljoonaa ollut käytettävissä lisäksi tämän meidän normirahoituksen päälle ja sen on nähnytkin siinä että näillä seututeillä ja muualla asfalttikoneet ovat olleet hyvinkin kesäaikana käytössä toivon että tämä korjausvelkarahoitus myös jatkuu vuoden jälkeen ja katsottaisiin näitä hankkeita pidemmälle kuin yhdelle vaalikaudelle tähän oli ottanut myös kantaa valtiovarainvaliokunta omassa mietinnössään että pitäisi olla vähintään kymmenen viiva kahdentoista vuoden kaudet kun näitä korjausvelkarahoja ja ja muitakin investointeja ollaan laskemassa tärkeitä hankkeita meillä on kuten tässä edustaja mikkonenkin otti esille se millä tavalla helsingistä lähdetään liikkeelle ja mitenkä maakuntia saavutetaan ja yksi suunta on on juurikin tampereen suunta tampereen ja pirkanmaan toiveena meillä on monia asioita jotka alkavat kolmosella me haluamme että kolmostie olisi kunnossa ja saisimme tämän kolmosraiteen kuntoon ja sitten jo edellisessä asiakohdassa puhuttiin tampere kolmesta eli meidän yliopistoyhteistyöstä eli meillä on semmoinen hyvä kiihdytysvaihde tuolla pirkanmaalla päällä ja toivotaan rahoitusta varsinkin tähän kolmosraiteeseen että meille tunnin junayhteys tulisi ja saavuttaisimme siten helsingistä tampereen ja myös päinvastoin ja pendelöinti siinä koulumatka ja muu kävisi hyvinkin nopeasti ysitien tarve on myös ilmeinen meiltä kun lähdetään myös jyväskylän suuntaan toiseen vahvaan kasvukeskukseen kun otetaan huomioon investoinnit metsäteollisuudessa äänekoskella ja muualla rekkaliikenne ja muu on lisääntynyt ja tämä tie on hyvinkin tukkoinen ja vaarallinenkin tällä hetkellä siinä on tullut kesäisinkin useita onnettomuuksia tähän digitalisaatioon pidän ministerin otteesta siinä millä tavalla digitalisaatio ja liikenne on yhdistetty mutta myös että olemme panostaneet maaseudun valokuituverkkoihin ja rahoittaneet niitä näen että valokuituverkot ovat yhtä tärkeät kuin aikoinaan puhelinverkot yli sata vuotta sitten kun suomeen ensimmäiset rakennettiin ne tuovat maaseudulle sen yhteydenpidon yritysmahdollisuuden ja kontaktoinnin muuhun maailmaan ja on mahdollista tehdä etätyötä ja muun muassa katsoa laajemminkin maailmanmarkkinoita raideliikenteen osalta kiitän tämänpäiväisestä ostoliikennepäätöksestä jolla sijoitettiin kaksi miljoonaa euroa varsinkin seinäjoki vilppula tulemme saamaan siihen vielä ostopalveluvuoron mutta erittäin tärkeätä on ollut vrn osalta myös että näitä henkilöjunaliikennevuoroja tampereelta mänttä vilppulaan on tehty velvoitetyönä siellä junat ovat olleet melko täynnä on erittäin tärkeätä juuri maakuntien reuna alueitten osalta millä tavalla me kytkeydymme näihin maakuntien pääkaupunkeihin yksi huolenaihe meillä on se millä yksityistiet tullaan tulevaisuudessa rahoittamaan tällä hetkellä meillä on kolmetoista miljoonaa euroa siellä yksityistierahoitusta mutta siitä on

tieremonttivelkarahaa noin kymmenen miljoonaa eli jos se putoaa taas kolmen miljoonan tasolle niin lossit vievät siitä kaksi miljoonaa eikä sinne jää kuin miljoona yksityisteille on erittäin tärkeätä myös tämän rahoituksen osuus pitää yllä ja pohjoismaisesta laajemmasta kaaresta pari sanaa näen että tämä ten t verkon rahoituksen hakeminen yhdessä myös euroopan suunnasta on iso asia tämän vuoden aikana piti jo päättää tai ehkä ensi vuonna mihinkä

rautatieverkko jäämerelle suuntaa ja yksi asia mikä on vielä tärkeä mikä ei ole noussut isosti esille ovat maakuntien lentokentät ja niitten toiminta myös

arvoisa herra puhemies tuo äskeinen pääluokan puheenvuoro tuli niin nopeasti kuttupuheen jälkeen että pitää vielä vähän palata tähän samaan aihepiiriin täällä kyllä edustaja pirttilahti toi hyvin esille myöskin juuri nimenomaan huonokuntoisille väylille ikuisuushankkeelle myönnettyä korjausohjelmaa tiestölle tuo on hirvittävän tärkeä ja sitä saadaan nyt kirittyä kiinni mutta tässä on huoli joka meidän pitäisi nähdä myöskin yli vaalikausien budjetoida yli yli neljän vuoden pätkissä jotta me voisimme turvata oikeasti teiden kunnon pidemmällä aikavälillä arvoisa puhemies haluan haluan kiinnittää

tässä budjettikäsittelyn yhteydessä kohtaan joka tuolla pirkanmaalla on ainakin ihmisiä huolestuttanut viime vuosien aikana ja jopa tämän kuluvan vuoden aikana merkittävästi se on nimenomaan tuo minkä myöskin edustaja viljanen otti vihdin suunnalta hirvi ja riista aita peura aita millä nimellä sitten halutaankin mainita kyllähän nuo meidän valtion riistaeläimet ovat turvallisuusriski tänä päivänä liikenteessä siellä pirkanmaallakin valtatien kahdessatoista suunnassa ja miksei myöskin valtatiellä yhdeksän urjalan ja tampereen välillä ne ovat ihan merkittävä merkittävä turvallisuusriski voisi sanoa että tämäkin vuosi on ollut lähes katastrofaalinen onnettomuuksien myötä siellä saattaa sattua

muutaman kilometrin matkalla

useita kolareita viikossa ja samana päivänäkään ei välttämättä yhdellä päästä siinä tietysti täytyy muistaa se että siinä on kyseessä myöskin

turvallisuus ja se millä sitä voidaan turvata on riista aita toivoisinkin että tältä osin liikenneturvallisuus huomioon ottaen tätä tätä asiaa voitaisiin ministeri bernerin kanssa edistää myöskin ensi vuoden aikana niin että

arvoisa puhemies tällä vaalikaudella on panostettu merkittävästi liikenneverkon korjausvelan supistamiseen mutta valitettavasti varsin vähälle huomiolle on kuitenkin jäänyt rataverkon kehittäminen rataverkon kehittäminen antaisi erinomaiset mahdollisuudet saada suomeen pohjoisen euroopan rautatieliikenteen merkittävä keskus ja parantaa sitten elinkeinoelämämme edellytyksiä mutta oleellinen osa rataverkoston kehittämisessä on turvallisuudella valitettavasti tasoristeysonnettomuudet ovat suomessa melko yleisiä niistä on saatu ikäviä esimerkkejä tänäkin syksynä ja niitä kohtaan tulisi olla nollatoleranssi se on saavutettavissa poistamalla vaaralliset tasoristeykset ja merkitsemällä vaarallisiksi koetut paikat kunnon turvalaitteilla ja jotta rataverkosta voitaisiin saada kaikki irti niin hallituksen tulisi laatia rataverkon kehittämisohjelma ja sisällyttää siihen tärkeiden ratayhteyksien kapasiteetin parantamistarpeet turvalaitteiden uudistaminen sekä tasoristeysten poistaminen arvoisa puhemies tässä keskustelussa aiemmin myös edustajien mikkonen ja pirttilahti esille nostama lisäraide helsingin ja tampereen välille olisi maamme tulevan kehityksen kannalta erittäin tarpeellinen ja kannatettava se parantaisi koko helsinki hämeenlinna tampere seinäjoki kasvukäytävän ja erityisesti sen alueella sijaitsevan yrityselämän koko maalle tarjoamia mahdollisuuksia ja hyötyjä joten

arvoisa puhemies ensin haluan nostaa esiin sen tärkeän asian minkä edustaja pirttilahti tässä aiemmassa puheenvuorossaan toi esille elikkä nämä sähköiset yhteydet aivan totta se on tänä päivänä aivan yhtä tärkeä liikennemuoto tavallaan ja ja sitä kautta tieto kulkee ja sen takia on äärimmäisen tärkeää että me pystyisimme takaamaan toimivat yhteydet ihan kaikkialle maassa sillä se mahdollistaa yritystoiminnan se mahdollistaa asumisen se mahdollistaa entistä enemmän palvelujen tuomisen jokaisen luokse

perusoikeus että että pitää olla hyvät yhteydet koska entistä enemmän myös siirrämme palveluja sitä kautta toimiviksi sitten haluan vielä jatkaa tästä junaliikenteestä vaikka on hienoa että joensuu nurmes välille nyt esimerkiksi tuli tätä ostoliikennettä niin kyllähän tässä maassa poikittaiset junayhteydet ovat aivan kurjalla kurjalla tolalla aivan häpeällisellä

ostoliikenteessä ei tätä joensuu varkaus yhteyttä ole mukana kun kuitenkin tässäkin puhutaan siitä että on haluttu nimenomaan työ ja opiskelumatkoja ajatellen näitä ostoliikenteitä lisätä joensuu varkaus yhteydessä menee enää yksi vuoro päivittäin suuntaansa ja se on aivan liian

arvoisa puhemies tunnin junan suunnittelu eli nopean junayhteyden suunnittelu helsingistä turkuun etenee ensi vuonnakin mikä on erittäin hieno asia jo nopean yhteyden suunnittelu on lisännyt taloudellista aktiivisuutta tulevan reittinsä varrella erittäin huomattavasti ja nyt kun talous on vauhdissa toivoa sopii että tunnin junakin voisi toteutua aiottua nopeammalla aikataululla itse asiassa ensimmäinen vaihe eli kaupunkiradan jatko espoosta länteen voitaisiin aloittaa hyvinkin nopeasti suunnitelmat kaavoituksineen ovat jo olemassa tälle osalle arvoisa puhemies toivoa sopii muutenkin

että lähiliikenteen kaupunkirata rakennetaan vähintään samassa tahdissa varsinaisen nopean junayhteyden kanssa näin välttyisimme myös jatkuvalta väännöltä nopean junan asemapaikoista ja pääsisimme jo kehittämään koko raideyhteyden varrella olevaa aluetta kuten länsi uuttamaata sen yhdyskuntarakennetta ja infraa nopealla aikataululla junan ensimmäisten vaiheitten toteutuessa tällöin suunnittelu ja kehittyminen ei jumittuisi ainoastaan yhden tai kahden suunnitellun nopean junayhteyden aseman tienoille vaan positiivinen energia säteilisi laajemmalle alueelle koko

edustaja savio otti erittäin tärkeän asian esille nämä tasoristeykset ja tässä onneksi on pieni summa nyt

esittää että sinne tulisi kaksi miljoonaa euroa tasoristeysten parantamiseen mutta kun meillä kuitenkin näitä kohteita on yli kaksituhatta kappaletta niin täytyisi tehdä todellakin pitkäaikainen ohjelma että joko näistä tasoristeyksistä saataisiin varoituslaitteilla olevia tai sitten ne poistettaisiin nämä ongelmalliset tasoristeykset

arvoisa puhemies kello alkaa lähestyä jo neljää aamuyöllä ja täysistunto on venynyt aika pitkäksi tämä valtiovarainministeriön hallinnonala on tietysti tärkeä aihe ehkä siitä muutama sana on sanottava vielä kun nämä viimeiset puheenvuorot ovat tässä käynnistymässä viime viikkoina on esitetty ja myös suomen hallituksen taholta sellaisia näkemyksiä joiden mukaan rahaliiton integraatiota tulisi lisätä euroalueeseen kuuluu kuitenkin sellaisia maita joiden hintakilpailukyvyssä ja tuottavuudessa on hyvinkin merkittäviä eroja ja nämä erot ovat johtaneet tai ainakin johtamassa pysyvien elintasoerojen syntyyn ja syvenemiseen samaan aikaan euroaluetta on pidetty keinotekoisesti kasassa euroopan keskuspankin toiminnalla on on mielestäni selvää että ilman ekpn massiivisia osto ohjelmia ja elvytystoimia markkinakorot olisivat aivan aivan toisella tasolla kuin ne nykyään ovat nämä valitut toimintatavat ovat aiheuttaneet pankkien ja isäntävaltioiden välisen kohtalonyhteyden kasvattaneet valtioiden vastuuta eikä sijoittajavastuu ole käytännössä toteutunut juuri lainkaan tämä keinotekoisen alhainen korkotaso ja liki ilmainen raha ovat johtaneet kevytmieliseen velkaantumiseen samalla kun yhteisvastuun nimissä jonkun ja tässä tapauksessa olennaisesti keskuspankin ja sitä kautta tietysti euroalueiden valtioiden oletetaan kantavan riskit tällaisten rakenteiden ylläpito johtaa valitettavasti yhteisvastuuseen ja koska yhteisvastuu ei ole suomen kansallisen edun mukainen vaihtoehto tulee suomen ja tietenkin juurikin hallituksen valmistautua euroalueen hajoamiseen konkreettisen varautumissuunnitelman muodossa

arvoisa herra puhemies tästä valtiovarojen kuntien kohdasta on hieno nähdä että hallitus on tukenut kuntia hyvin ja näyttää siltä että ensi vuonnakin ollaan lähes samalla tasolla kuin mitä valtio suunnilleen antaa kunnille tukea ja toivotaan että myös tämä kuntatalouden tilan paraneminen paraneminen mikä nyt on tapahtunut tulisi jatkumaan yksi kohtahan on hallituksen ohjelmassa ollut että on kirjattu että olisi tavoitteena vähentää kuntien tehtäviä ja velvoitteita noin mutta vuoden kaksituhattayhdeksäntoista tasossa tähän ei ole aivan päästy tässä on myös se mitä kunnat ovat itse halunneet päättää ja siellä on eri kunnissa tehty erityyppisiä päätöksiä eri lähtökohdista toivotaan kuitenkin että kunnat ymmärtävät oman hyvän hyvän roolinsa ja tekevät sitten riittäviä säästöpäätöksiä iso asia meillä on arvoisa puhemies edessä tämä maakunta ja sote uudistus ja siinä olevat valmisteluresurssit esimerkiksi meillä pirkanmaalla pirkanmaalla on noin viisisataa ihmistä tällä hetkellä tekemässä täysillä töitä tämän maakunta ja sote uudistuksen eteen on erittäin tärkeää myös että resurssit siihen ovat riittävät koko suomessa ja täällä osoitetaankin noin satakahdeksankymmentä miljoonaa euroa uudistuksen valmistelulle ja tässä iso kysymys onkin millä tavalla me sitten nämä tietojärjestelmähankkeet saamme näissä kunnissa eteenpäin ja ja kuinka siinä onnistutaan koska me joudumme yhdistelemään useita useita eri tietojärjestelmiä täytyy kiittää myös valtiota siitä että myös sotedigi hankkeella pyritään edistämään tätä ja myös muilla projekteilla ja annetaan siten tukea tähän prosessiin
arvoisa puhemies edustaja pirttilahti viittasi tuossa edellä kuntien taloustilanteeseen ja on toki maininnan arvoinen asia että tällä hallituskaudella kuntien tilanne on muuttunut olennaisesti parempaan suuntaan verrattuna viime viime kauden erittäin erittäin vaikeaan tilanteeseen mutta hallitusohjelmassa on kirjaus jonka mukaan valtio korvaa kunnille täysimääräisesti menot jotka aiheutuvat siitä jos jos ja kun kunnille annetaan lisävelvoitteita no katson tämän kirjauksen koskevan myös niitä tilanteita joissa joissa kuntien lakiin perustuvia maksutuottoja alennetaan lakisääteisin toimin nythän hallitus on jättänyt esityksen ja se on itse asiassa eduskunnassa jo käsiteltykin tänä syksynä tämä varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen alentaminen esitys itsessään on ollut erittäin hyvä ja kannatettava mutta sitten tietysti tämä kuntien rahoitus siitä hiukan kärsii koska niitä sadankymmenen miljoonan euron maksutuottojen vähennyksiä ei olla kunnille kokonaan korvaamassa peruspalvelujen valtionosuuden kasvattamisella ja yhteisöveron jako osuuden kasvattamisella korvataan noin kahdeksankymmentäviisi miljoonaa euroa mutta sen puuttuvan kaksikymmentäviisi miljoonaa euroa piti tulla kiinteistöverojen alarajojen nostamisella hallitus onneksi perui perui sitä ei viety eteenpäin täällä eduskunnassa mutta tosiaan kunnilta jää nyt kaksikymmentäviisi miljoonaa euroa saamatta ja katsonkin että hallituksen tulee pikaisesti ryhtyä toimenpiteisiin joilla nämä varhaiskasvatusmaksujen alentamisesta aiheutuvat tulonmenetykset korvataan kunnille täysimääräisesti ja siten turvataan myös tämän hallitusohjelman kirjauksen ja myös sen hengen toteutuminen

arvoisa puhemies anteeksi nyt ei ole tarkoitus sinänsä pitkittää tätä jo pitkää iltaa mutta tähän edustaja savion huomioon tästä varhaiskasvatusmaksujen kompensaatiosta toki siinä kannattaa myös muistaa se tapa miten hallitus laski sen miten se kompensoi kunnille se laski vain kuntatalouden kokonaisuudessaan vaikka kuntien sisällä on valtavasti eroja mitä tämä tämä päätös tarkoittaa heidän taloudessaan päätöshän on siis aivan erinomainen varhaiskasvatuksen maksujen alentaminen mutta toki on se periaate minkä hallitus on itse kirjannut että että kaikki tämmöiset hallituksen päätökset kunnille kompensoidaan ja lisätehtävät kompensoidaan täysimääräisesti a jos tähän tavoitteeseen pyritään edes kokonaissumman osalta mikä ei nyt toteudu koska ajatus kiinteistöveron

alarajan nostosta peruttiin ja b jos ajatellaan että kompensaatiot oikeasti kohdistuvat niihin kuntiin mihin niitä kustannuksia tulee niin se pitäisi kyllä huolehtia jollain muulla tavalla kuin katsomalla kuntakenttää vain kokonaisuutena ja antamalla se raha kokonaisuutena kuntakentälle koska silloin se ei kohdistu lainkaan sillä tavalla miten ne kulut kunnissa kohdistuvat